ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmekymmentäviisi

nyt esitellään työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kolmekymmentäkaksi

rouva puhemies

mikä jo budjetin yleiskeskustelussa tuli voimakkaasti esille elikkä etsimme ratkaisuja ensisijaisesti tavoittaa suomen talouden elpyminen

ja parantaa työllisyyttämme ja kuten tiedämme työllisyyden suunta on kääntynyt parempaan suuntaan ja kipeät päätökset on nyt tehty työllisyyden ohella on tietysti vaikeata ollut lähestyä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien vaikeata asemaa ja siinä on erityisen tärkeänä noussut esiin kohtaantuminen eli vaikka vapaat työpaikat ovat voimakkaasti kasvaneet

tämä yllättävä työstä kieltäytymisen periaate työn arvostaminen on vähentynyt suomalaisen nuorison keskuudessa ja vaikeaa on kuvitella ja ajatella mistä johtuu se työstä vieraantuminen ja miten ne ihmiset pärjäävät jotka jäävät kokonaisuudessaan kaikkien ulkopuolelle me olemme keskittyneet täydennyksen yhteydessä

erityisesti idänkauppaan kiinan ja saksan vientiin arktiseen alueeseen biohankkeisiin kiertotalouteen ja cleantechiin kuluttajien asemaan rajaesteiden poistamiseen ja erityisesti matkailun markkinointiin se on ala joka vielä on meillä kunnolla käymättä läpi sillä tavoin että kainuun edulle siis ja paltamon selluhankkeeseen

arktisen alueen hankkeisiin kaksisataatuhatta hermia yrityskehityksen kiinaan kohdistuvan toiminnan laajentumiseen

kohdistuu saksaan satakymmentätuhatta nord koulutukseen rajaesteiden poistamiseen

sekä kuluttajaliittoon seitsemänkymmentätuhatta mutta kuten sanoin suurimman osan olemme kohdistaneet matkailuun visit finlandille sosiaalisessa

on huomioitava se että matkailu on elpynyt suomessa mahdottoman hyvin kaikissa pohjoismaissa valtio on innolla mukana matkailua tukemassa mutta valitettavasti suomessa myös suhteellisesti vähiten ja kuten tiedämme julkisuudesta matkailuun kohdistuu

kymmentä lentokoneellista väkeä lähestyi mutta erityisesti kiina ja kiinalaiset ovat lupaava kohde meillä pullonkaulana on investointien puute matkailualaa ei ole vielä pidetty sellaisena alana

sekä syksyä että kevättä pitäisi voida pidentää niin että investoijat olisivat kunnolla liikkeellä ja investoisivat kunnolla matkailuun sekä osaamiseen henkilöstöön ohjelmointiin että majoitukseen jos tällaiset suuret massat lähtevät liikkeelle niin majoituksesta helposti kiikastaa meillä on kaikki mahdollisuudet mutta suhteellisesti häviämme valtion tuessa pohjoismaille haluan vielä tuosta työttömyydestä mainita sen että niin lupaavasti kuin uusia työpaikkoja on syntynyt tämä kohtaantumisen ongelma on sellainen joka

tämä parantuminen ei ole näkynyt vaan pahentuminen pitkäaikaistyöttömissä ja ja nuorissa on vaara että suomi menettää yhden vuosikerran nuorista sen vuoksi täytyy löytää joku ratkaisu niihin syihin jotka vieraannuttavat niin paljon työnteon kautta kasvaa meidän yhteiskuntamme ja meidän mahdollisuutemme antaa taloudellista hyötyä niille jotka sitä

arvoisa puhemies talouskasvumme on osoittanut onneksi elpymisen merkkejä kuitenkin olemme valmistelleet tulevan vuoden talousarviota tilanteessa jossa olemme nähneet aivan liian monta heikon talouskasvun vuotta ja jossa tämän seurauksena työllisyyskehityksemme on ollut viimeisten vuosien ajan heikkoa olemme hallituksessa määrätietoisesti työskennelleet sen eteen että työllisyystilanteemme paranisi tulevien vuosien aikana merkittävästi nykyisestä kuin menen tarkemmin niihin yksityiskohtiin joita olemme hallituksena tehneet työllisyystilanteen parantamiseksi muutama sananen nykyhetkestä valtiovarainministeriö on arvioinut että kuluvana vuonna työttömyysaste olisi yhdeksän prosenttia tässä on parannusta viime vuoteen verrattuna nolla pilkku neljä prosenttiyksikköä vuodelle seitsemäntoista ennustetaan kahdeksan pilkku kahdeksan prosentin ja vuodelle kaksituhattakahdeksantoista ennustetaan kahdeksan pilkku viiden prosentin työttömyyttä joten oikeaan suuntaan olemme etenemässä tässä kehityskulussa hallituksen tekemät uudet avaukset ja kilpailukykysopimus näyttelevät tietenkin merkittävää osaa muutama sananen tarkemmin tämän hetken tilanteesta viimeisimmän mukaan työ ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa kolmesataakaksikymmentäkahdeksantuhattayhdeksänsataa työtöntä työnhakijaa määrä on suuri mutta se on kuitenkin kahdeksantuhattaseitsemänsataa henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten vuodentakaiseen verrattuna positiivista on se että lokakuun lopussa oli avoimia työpaikkoja neljäntuhannen enemmän kuin vuotta aiemmin aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa yhteensä satakaksikymmentäyhdeksäntuhatta henkilöä mikä oli kahdeksantuhannen enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa no useaan otteeseen olemme tässä salissa puhuneet niin nuorista kuin pitkäaikaistyöttömistä lokakuun lopussa alle kaksikymmentäviisi vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli

vähemmän kuin vuosi sitten nuorten työttömyys laski myös edelliskuukauteen verrattuna yli tuhannella

vuoden työttömänä ollutta ja heistäkin lähes puolet on ollut työttömänä yli kahden vuoden ajan nämä luvut ovat aivan liian suuria muutamme painopistettä passiivitoimenpiteistä enemmän aktiivitoimenpiteiden suuntaan teemme sen laajentamalla työttömyysetuuksien käyttötarkoitusta ensi vuoden alusta työttömyysetuuksiin stmn pääluokkaan varattuja määrärahoja voidaan käyttää starttirahan palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen arvioimme että tätä kautta avautuisi työmahdollisuus noin kymmenelletuhannelle työttömälle kokonaisuuteen liittyen siirrämme työ ja elinkeinoministeriön pääluokasta julkisten työvoima ja yrityspalveluiden momentilta sataviisikymmentäyksi miljoonaa euroa stmn pääluokkaan minkä lisäksi kuten äsken totesin stmn pääluokkaan varattuja työttömyysetuuksien määrärahoja käytetään aktivointiin lisäämme myös te toimistojen resursseja seitsemällätoista miljoonalla kymmenen euroa kohdennetaan noin kahdensadan lisähenkilön palkkaamiseen viisi miljoonaa tulosperusteisten ostopalvelujen hankintaan sekä kaksi miljoonaa euroa tietojärjestelmien kehittämiseen lisäresurssien turvin ensi vuoden alusta lähtien työttömien määräaikaishaastattelut toteutetaan kolmen kuukauden välein työnhakijoiden haastattelujen lisäämisen tavoitteena on työttömän työnhakijan nopea työllistyminen pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja avoimien työpaikkojen nopea täyttyminen te palveluiden tehostamisen lähtökohta on että työttömälle työnhakijalle tarjottavat palvelut perustuvat asiakkaan palvelutarpeisiin ja tukevat hänen työllistymistään haastattelujen tarkoitus on palvella ja tukea työtöntä työnhaussa aiempaa paremmin loppuun vielä muutama sananen vastuullani olevasta kotouttamiskokonaisuudesta kuntakorvaukset kotouttamistoimista kasvavat kahteensataankolmeenkymmeneenkahteen miljoonaan euroon joka on noin sata miljoonaa enemmän kuin kuluvana vuonna tullaan kuntakorvauksiin käyttämään

olemmekin mahdollistaneet eun turvapaikka maahanmuutto ja kotouttamisrahaston kautta kunnille lisätuen pakolaisten vastaanottoon uuden tilanteen edessä olemme etsineet myös uusia rahoitusratkaisuja joista nostaisin tässä esille maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen vaikuttavuusinvestointirahaston arvoisa puhemies loppuun vielä omalta osaltani kiitokset valtiovarainvaliokunnalle ja jaostolle hyvin valmistellusta ja ansiokkaasta mietinnöstä

puhemies kiitos molemmille ministereille esittelystä nyt kun tämä on näitä viimeisiä päiviä ja elinkeinoministeri rehn on täällä pakeilla ja täysistunnossa niin näinä viimeisinä päivinä olisin halunnut kiinnittää vielä huomion siihen että meillä on metsähaketuki ja meillä suomessa toimii paljon sahoja aika lähellä kannattavuusrajaa ja noin oikeudenmukaisuuden ja loogisuuden kannalta olisi viisasta että myöskin sahojen ohivirrat eli puru ja kuoret pääsisivät saman tuen piiriin mitä metsähakkeillekin maksetaan tiedustelen onko ministerillä itsellään tähän kantaa tai oletteko keskustellut tulevan ministerin kanssa tästä mahdollisesta asiasta
arvoisa

kiitokset molemmille ministereille erityisesti työministerille siitä että hän nosti pitkäaikaistyöttömyyden esiin koska siinä todellakin meillä on vielä paljon työtä jäljellä jos katsomme että taloudessa on tapahtunut positiivista virettä tuotannossa on tapahtunut positiivista virettä niin itse asiassa työllisyydessä ei vielä ole tapahtunut meillä on tilastokeskuksen mukaan työttömänä kolmekymmentäkaksituhatta naista vähemmän

ja kolmekymmentätuhatta miestä enemmän kuin vuosi sitten elikkä miinukselle mennään näissä luvuissa sitten jos katsomme työttömyyslukuja niin meillä on työttömänä kahdeksantuhatta henkeä vähemmän kuin vuosi sitten mutta itse asiassa tuo tulos tulee siitä että on enemmän ihmisiä omaehtoisessa koulutuksessa ja esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa elikkä aktiivitoimissa ja nyt jos katsomme tätä budjettia kokonaisuutenansa niin riski on että vaikka työttömyysturvaa voidaan nyt käyttää aktiivisemmin niin se ei välttämättä kohdistu pitkäaikaistyöttömille koska esimerkiksi järjestöjen työllistämismahdollisuutta on rajoitettu sille on tehty katto miksi näin arvon ministeri ja miksi olette linjannut että kunnat eivät jatkossa saa hoitaa moniammatillisia työvoimapalvelukeskuksia koska ne panostavat paljon rahaa pitkäaikais

rouva puhemies ajanpuutteen vuoksi ei ollut tilaisuutta lämpimästi kiittää jaoston jäseniä hyvästä työstä meillä terrafamen kysymys oli sikäli erikoislaatuinen että siinä aivan erityisesti haluan kiittää suurinta oppositiopuoluetta sosialidemokraatteja erinomaisesta hyvästä yhteistyöstä hallituspuolueiden kanssa tämä oli merkittävä päänavaus sillä tavalla että yhteistyötäkin löytyy vaikkakin yksi puolue on aivan eri mieltä perusteista niin työskentelymme oli sujuvaa valiokunnassa kuuntelimme kuusikymmentäyksi

tämän asian yhteydessä ja parikymmentä kokousta näihin paneuduimme ja kävimme terrafamen kaivoksella tulimme vakuuttuneeksi siitä että siellä on hyvin tehty ympäristötyö ja hyvin tehty systeemin koko järjestelmän toiminta se on järjestelmällisesti hyvää ja tehokasta luotamme sen menestykseen siinä että vuoden kahdeksantoista alkupuolella päästään positiiviseen kassavirtaan

arvoisa puhemies kiitän edustaja ja puheenjohtaja juhantaloa kauniista sanoista kiinnittäisin huomiota siihen että suomen talouden ongelma on tuottavuuden lasku vielä kymmenen vuotta sitten korkean teknologian osuus suomen viennistä oli kahdeksantoista prosenttia ja nyt enää seitsemännellä meillä on kaksinkertainen vientiongelma vientiä on vähemmän ja siitä saadaan huonompi hinta viennin arvon on noustava samaan aikaan kun vientipanoksen arvo on laskenut yritysten innovaatiopanokset ovat laskeneet lähes lähes kolmanneksen ja nämä asiat liittyvät toisiinsa ensi vuoden budjetissa elinkeino ja innovaatiorahoituksesta leikataan lisää kuusikymmentäviisi miljoonaa euroa tämä on vahingollista jopa vaarallista ja tämä ei ole opposition puhetta vaan tämä huoli esiintyy suurin kirjaimin valtiovarainvaliokunnan mietinnössä jota valmisteltiin hyvässä hengessä työ ja elinkeinojaostossa huoli tulevaisuuden hyvinvoinnista on yhteinen suomen menestymisestä digitaalisessa maailmantaloudessa

arvoisa rouva puhemies edustaja lindström on on erittäin ansiokkaasti alkanut kehittää ja ja monipuolistaa näitä työvoimapalveluita ja saada erilaisia tuottajia mukaan näihin työvoimapalveluihin yksi sellainen erittäin suuri haaste näyttää olevan se mitenkä saadaan avoimesti tieto työttömistä kaikki toimijat pystyvät näkemään tilanteen ja pystyvät tietyllä tavalla katsomaan mitenkä työttömät ja uudet työpaikat saadaan saadaan kohtaamaan käytännön elämässä on näyttänyt olevan aika paljon haasteita tämän tämän kysymyksen osalta mitenkä ministeri lindström näkee että tämä asia voitaisiin korjata mieluummin jo lähitulevaisuudessa

tänään valtion taloudellinen tutkimuskeskus julkaisi tutkimustuloksen jonka mukaan kahdensadan miljoonan euron arvoiset

energiaintensiiviselle teollisuudelle eivät auta suomen kilpailukykyä tällä on yhteys edustaja harakan mainitsemaan asiaan eli siihen että meidän korkean teknologian osuus viennistä on kehittynyt aivan väärään suuntaan viime vuosina haluaisinkin nähdä hallitukselta visioita siitä miten suuntaamme korkean teknologian viennin edistämiseen edistämällä niitä ratkaisuja joilla on maailmalla nopeasti kasvava kysyntä kuten aurinkosähkö älysähköverkot uudet sähköenergian varastointimuodot sen sijaan että koetettaisiin erilaisilla veronalennuksilla ja tukiaisilla pönkittää vanhoja mahtialoja

erilaisia yritystukia jaetaan vuosittain satoja miljoonia osa suoria tukia osa verotukia eri tukimuodoilla on erilaisia vaikutuksia niin työllisyyden kasvun innovoinnin kuin ympäristönkin kannalta ja eri tukimuodoilla on erilaisia vaikuttavuuksia toiset ovat vaikuttavampia tukimuotoja kuin toiset

suomi menestyy ainoastaan työllä ja menestymme erityisesti silloin kun teemme korkeaa osaamista vaativia tuotteita ja palveluita ja niitä syntyy ainoastaan jatkuvalla tutkimus tuotekehitys ja innovaatiotyöllä siksi onkin harmillista että hallitus leikkaa niin tekesin kuin vttn rahoituksesta ja toivomme kristillisdemokraatit omassa vaihtoehtobudjetissamme että nämä summat voitaisiin

myöskin välityömarkkinoita ja olisinkin kysynyt ministeri lindströmiltä voisiko hallitus harkita sitä että tuo kolmentuhannen henkilötyövuoden raja tähän sataprosenttiseen palkkatukeen joka nyt on asetettu yhdistyksille ja järjestöille voitaisiin poistaa koska tällä hetkellä yhdistykset ja järjestöt eivät pysty palkkaamaan kaikkia niitä pitkäaikaistyöttömiä jotka olisivat sen palkkatuen tarpeessa

rouva puhemies jaoston puheenjohtaja juhantalo tarttui erittäin tärkeään kysymykseen työhön ja työn merkitykseen sekä ihmisen henkisen kehityksen kannalta mutta myös koko hyvinvointiyhteiskunnan kannalta ja siksi on syytä antaa kaikki tuki ministeri lindströmille

käyttää työvoimapalvelujen tehokkaammaksi saantiin niin että ne ihmiset jotka voivat olla töissä voivat hakeutua niihin avoinna oleviin työpaikkoihin toisaalta haluan tarttua myös siihen puheenjohtaja turusen puheenvuoroon jossa hän totesi että sahojen kilpailukyvyn kannalta ja koko suomalaisen metsätaseen ja metsäklusterin kannalta olisi välttämätöntä että kykenemme säilyttämään mekaanisen metsäteollisuuden aseman niin että se olisi kilpailukykyinen se edellyttää sitä että näille sivutuotteille pitää löytyä myöskin jonkinlainen markkina

puhemies käytän tuossa listalla sitten vähän perusteellisemman puheenvuoron elinkeinopolitiikasta kiitoksia ministereille asiallisista ja maltillisista esityksistä kiinnittäisin huomiota yhteen konkreettiseen asiaan nimittäin pohjois ja itä suomen vientiä toteuttavilla pk yrityksillä on ollut erillinen alueellinen kuljetustuki viime hallituskaudella pidimme huolta siitä että tämä kuljetustuki säilyy täällä kävi minunkin luonani yli kymmenen lähetystöä sitä vaatimassa me otimme sen vakavasti ja nyt siellä on budjetissa vielä ensi vuodelle viisi miljoonaa euroa mutta tässä hallituksen suunnitelmassa kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentä lukee että hallituksen säästöpäätöksiin liittyen myös yritystuki lakkaa vuoden seitsemäntoista jälkeen ei kai tämä ole mahdollista onko ministereillä tästä tarkempaa tietoa se on erittäin tärkeä asia itä ja pohjois suomen yrittäjille jotka harrastavat vientiä ja minusta tähän pitäisi ehdottomasti saada muutos
arvoisa rouva puhemies

vajaa kolme viikkoa sitten täällä salissa käsiteltiin energia ja ilmastostrategiaa siinä ei mielestäni ollut mitään mainintaa tai kannanottoa ydinvoimaloista otan yhden yhden esimerkin oletetaan että sokeripala olkoon se sirkkua taikka pulmua vastaa rikastettua uraanipolttoainetta jonka energiasisältö on kymmenentuhatta kilowattituntia eli lähes yhden omakotitalon verran energiaa ja hiukkaspäästöt ovat nolla samoin kasvihuonekaasupäästöt

ministeri rehniltä eikö kansan energiapolitiikka ole sidoksissa ydinvoimaan mitä kuuluu olkiluoto onko siinä mitään uutta ja sitten vielä tämä rosatom missä vaiheessa on rakennuslupahakemus etenevätkö etenevätkö asiat oletetussa aikajärjestyksessä

puhemies vastikään minuun otti yhteyttä työtön joka oli löytänyt unelmatyökokeilupaikkansa yrityksestä ja koetti varata tätä varten te toimistosta aikaa ei saanut aikaa ennen kuin pitkän ajan päähän työnantaja ei voinut odottaa työkokeilupaikka meni sivu suun no nyt kun tätä budjettia on käsitelty valiokunnassa niin useat asiantuntijat ovat esittäneet arvion että kun resursseja siirretään siirretään näihin kolmen kuukauden haastatteluihin niin on entistä vaikeampi saada aikaa työkkäristä silloin kun sieltä tarvitsisi akuutisti neuvoja sopimista johonkin asiaan ja tässä kysymys ei ole suoraan siitä etteikö rahaa olisi vaan siitä että rahaa päätetään käyttää ylhäältä päin

edustaja kontula oli oikeassa tätä ongelmaa on mutta on myös toisinpäin tänään saimme lukea muun muassa aamulehdestä että on erikoinen ongelma kalusteasennusfirmalla riittäisi töitä kasapäin mutta työttömiä ei tunnu kiinnostavan tämä työpaikka todellakaan saanut yhteydenottoja kuin muutaman ja sitten sieltä suoraan on sanottu että ei työ kiinnosta tällä hetkellä koska on juuri alkanut viidensadan päivän ansiosidonnainen kysyisinkin ministeri lindströmiltä te olette tehnyt ihan hyvää työtä ihmisten työllistämiseksi mutta miten me voimme vastata tähän kohtaantumisongelmaan että meillä on toisaalta tosiaankin työttömiä mutta meillä on myös työvoimapula tietyillä aloilla ja tuntuu siltä että nuoria eivät työt kiinnosta

arvoisa rouva puhemies hallitus haluaa kehittää työllisyystoimia passiivisista aktiivisiksi ja tämä tavoite on helppo jakaa myös täällä oppositiossa nyt ja tulevillakin hallituskausilla meillä on kuitenkin tehty päätös siitä että työttömät joita te toimisto määrää ja ohjaa koulutukseen saavat kulukor vausta mutta sellaiset työttömät jotka omaehtoisesti hakevat etsivät ja löytävät koulutuspaikan eivät tätä kulukorvausta saa

rouva puhemies jaoston puheenjohtaja juhantalo nosti esille matkailun ja erittäin tärkeä kehittymisen ala viime vuonna seitsemän pilkku neljä miljoonaa ulkomaista matkailijaa jättivät suomeen yli neljä miljardia euroa se on vientituloa matkailu on vientiala mutta me olemme edelleen alisuoriutuja tässä meillä on valtava kasvupotentiaali yli viisi prosenttia vuodessa voidaan kasvaa ja jopa enemmän matkailu on ainoa vientiala joka maksaa myös arvonlisäverot suomeen eli verotuotto on suuri se on myös työvoimavaltainen ala se työllistää yli sataneljäkymmentätuhatta ihmistä vuodessa ja valtaosa heistä on nuoria ihmisiä jotka jotka ovat työn tarpeessa matkailuinvestointeja tarvitaan jotta majoitustasoa ja palvelutasoa voidaan korottaa investointeja ja myös markkinointia tarvitaan minkälaisia suunnitelmia hallituksella on

arvoisa puhemies edustaja ihalainen nosti esille tärkeän asian eli ja niiden jatkuvuuden suomalaisten yrityksien liikevaihdosta noin neljätoista prosenttia on logistiikkaa eli kun me puhumme kilpailukyvystä niin meidän pitää muistaa että se on muutakin kuin vain ihmisten palkkoja edustaja juhantalolle kiitos myös siitä minunkin puolestani että matkailu on vihdoin nousemassa sille tasolle myös tässä salissa mille se kuuluu olisin kysynyt ministeriltä jos ja kun me puhumme matkailun kehittämisestä niin mitkä ovat meidän konkreettiset tavoitteemme ja miten me resursoimme ja miten me aikataulutamme tämän työn liian usein meidän työmme keskittyy tietyille alueille tiettyihin kaupunkeihin miten me aiomme kehittää koko

arvoisa rouva puhemies ryhmäpuheenvuorossa totesin että hallitus joutaisi häpeäpaaluun pitkäaikaistyöttömyyden onnettomasta hoidosta ja tämä on varmasti aiheellinen huomautus edelleen pitkäaikaistyöttömyys on todella paha ongelma koska se johtaa siihen että iso joukko

suomen pankin viimeviikkoinen ennuste oli varmasti paras lahja suomi neidolle talous on vihdoinkin löytänyt sen suunnan mikä hallitusohjelmassa tavoitteena on kiitos hallitukselle finnveran vientivaltuuksia nostetaan kahdeksasta miljardista eurosta kahteenkymmeneenseitsemään valtavan tärkeä asia suomalaisille yrityksille jotka pyrkivät kansainvälisille markkinoille kiitos myös siitä että team finlandia tehdään siihen asentoon kuin sen virtaviivaisena tulisi ollakin elikkä yhdeltä luukulta saadaan kaikki kansainvälistymispalvelut mutta kysyn ministeri rehniltä kuinka näette että maakunnissa tämä team finlandin yhden luukun periaate toimii maakuntauudistuksessa monia virtaviivaistuksia tehdään mutta nyt on tärkeätä että tällä hetkellä kun talous kääntyy meillä on parhaat mahdolliset palvelut meidän yrityksille ja valtio siinä tukena sitten näyttämässä tietä ja apua minkälaiset suunnitelmat maakuntiin on team finlandin osalta

puhemies täällä äsken kiinnitettiin huomiota siihen että hallitus ei ole kyennyt kylliksi turvaamaan työllisyysmäärärahoja me olemme jatkuvasti lisätalousarvioiden yhteydessä kiinnittäneet huomiota tähän ongelmaan siitä päästään arvoisa ministeri lindström siihen kysymykseen että koska hallitus ei ole panostanut työllisyyteen tässä ja nyt päinvastoin sanoisinko tuhlattu anteliaisiin veronkevennyksiin hyväosaisille olemme tilanteessa jossa on jopa väläytelty sitä että ensi kevään puolivälitarkastelussa jouduttaisiin lisäleikkausten tielle hallitukselta ei ollut tullut vastausta siihen olisiko lisäleikkaustarve nolla yksi vai kaksi miljardia mutta olennaista on se että sillä politiikalla jolla työllisyyteen ei tartuta tässä ja nyt saatetaan joutua lisäleikkauksiin mikä olisi tuhoisa tie arvoisat ministerit sekä ministeri rehn että ministeri lindström toivon teidän arvioivan tätä lisäleikkaustarvetta ja toivottavasti voitte jo nyt sanoa että sellaisia ei tulla tekemään

arvoisa puhemies julkisuudessa on usein puhuttu siitä että aktiivinen työtön menettää nyt jopa kaksisataa euroa pyytäisin ministeri lindströmiä avaamaan mistä tässä on kysymys jos olen itse oikein ymmärtänyt niin siinä kulukorvaukseen on se että opiskelet sellaista sellaista alaa jolla voisi työllistyä toki ymmärrän että voi olla aloja joita haluaisi opiskella mutta se ei välttämättä oikeuta korvaukseen pyytäisin tätä avaamaan kuulijoille koska siitä tulee paljon kysymyksiä sitten olisin vähän ihmetellyt näitä työttömyystilastoja edustaja filatov sanoi että työttömyys on vähentynyt jos kuuntelin oikein hän sanoi että kolmekymmentäkaksituhatta naista on enemmän töissä ja kolmekymmentätuhatta miestä vähemmän ahaa me kuulimme tässä molemmat sitten näin että eikö se ole plussaa ja toisaalta sitten taas työ ja elinkei noministeriön laskelmien mukaan se on kahdeksantuhattaseitsemänsataa niin että ehkäpä sitten tosiaan nämä eri tilastot kertovat eri asioita mutta plussalla näyttää minun mielestäni tämän tilaston mukaan
arvoisa puhemies juuri siksi käytin noita kahta tilastoa koska ne kertovat aina eri asioista niissä on yhteisiä työttömiä noin kolmekymmentä prosenttia elikkä kannattaa opetella ne asiat mitä täällä tilastojen sisällä on itse asiassa meidän työttömyys on vähentynyt suunnilleen sillä kahdeksallatuhannella mutta se mitä halusin sanoa samaan aikaan omaehtoisessa koulutuksessa kuntouttavassa työtoiminnassa työkokeilussa on ne samat kahdeksantuhatta henkeä elikkä ihmiset eivät määrällisesti ole työllistyneet enemmän avoimille sektoreille ilman tukimuotoja ja kun tässä keskustelussa on noussut esiin se että joillakin sektoreilla on myös vaikeuksia saada työvoimaa niin nyt meillä ajautuu omaehtoiseen koulutukseen paljon ihmisiä mikä on erinomainen ja hyvä asia mutta siellä itse asiassa kouluttaudutaan enemmän niille aloille joilla työllisyys vähenee ja vähemmän niille aloille joilla työllisyys paranee

ja emma kari ennen ministereiden
rouva puhemies minäkin haluan kiittää molempia ministereitä hyvästä työstä ja kun tämä on yksi viimeisiä tilaisuuksia kiittää ministeri rehniä niin haluan aivan erityisesti häntä kiittää ja olen iloinen siitä että hän jatkaa työtä yhteisen isänmaamme hyväksi suomen pankissa ministeri rehn sanoi että positiivisen käänteen vahvistaminen nyt on ensisijaista hallituksen työssä ja näin on kysymykseni lähtee siitä että kun tiedämme että nyt näköpiirissä oleva myönteinen käänne ei yksin riitä siihen että hallitus pystyisi saavuttamaan hallitusohjelmassa asetetut kunnianhimoiset tavoitteet työllisyyden ja velkaantumisen taittumisen osalta niin mitä uusia toimia ministeri rehnin mielestä

olisi mahdollista saavuttaa nuo hallitusohjelmassa asetetut oikeat tavoitteet

suomen yrityskenttää vaikka keskieurooppalaiseen niin silmiinpistävää on että meillä on huomattavan vähän keskisuuria yrityksiä tänään vatt julkaisi raportin jossa se toteaa että energiaveron palautukset kohdistuvat hyvin paljon nimenomaan isoihin isoihin yrityksiin ja pienet jäävät ilman energiaveron palautushan on sinänsä koettu hyvin ongelmalliseksi mutta se että ne vielä vääristävät kilpailuasetelmaa tällä tavalla lienee lienee asia joka hallituksen tulisi ottaa huomioon oletteko todenneet tämän ja aiotteko tehdä asialle jotain päästökauppatuloja ollaan myöskin palauttamassa päästölähteeseen siitähän ministeri rehnillä oli järkevä rationaalinen ehdotus että ne kohdistettaisiin investointeihin jotka edistävät puhdasta teknologiaa näkisin että tämä on yritystemme tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta aivan oleellinen vaatimus nythän me oikeastaan vain palkitsemme niitä saastuttamisesta näettekö tämän

arvoisa puhemies tilastojen mukaan nuorten naisten työllisyysaste on kaikissa pohjoismaissa huomattavasti korkeampi kuin meillä täällä suomessa me olemme ehkä oppositiossa viime päivinä vähän hämmentyneinä seuranneet sitä hallituspuolueiden välistä keskustelua perhevapaauudistuksesta koska me tiedämme että jos me haluamme parantaa nuorten naisten työmarkkina asemaa niin perhevapaauudistus on ehdottomasti paras keino siihen mutta kuitenkin jokainen hallituspuolue näyttää olevan täysin eri mieltä siitä miten tässä asiassa ollaan etenemässä ja entistä enemmän meidän hämmennystämme tietenkin lisää se että tästä asiasta ei ole linjattu hallitusohjelmassa eikä oikeastaan sanottu mitään hallituksen tuoreessa tasa arvo ohjelmassa haluaisin kuulla työministeriltä

arvoisa puhemies kiitoksia asiallisesta joskin välillä kriittisestä keskustelusta niin kuin pitääkin

sama tavoite suomen talouden ja työllisyyden kohentaminen vaikka ehkä tontti saattaa vaihtuakin osaltani kysyitte mitä uusia toimia tarvittaisiin kehysriihessä jotta työllisyystavoitteeseen päästäisiin tämä on varmasti meidän kaikkien yhdessä jakama huoli ja nostan esiin kolme asiaa ensinnäkin työllisyyspaketin alla on valtavan tärkeä hakea ratkaisuja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoon tätä työtähän tekee valtiosihteeri martti hetemäen vetämä työryhmä tämän rinnalla tietysti myös kannustinloukkutyöryhmän tulevat esitykset ovat hyvin tärkeitä jotta kykenemme parantamaan työllistymisen ja työllistämisen kannustimia joka tämänkin keskustelun perusteella on selvästi yksi suomen talouden isoista haasteista toiseksi innovaatiorahoitus on hyvin tärkeä kysymys ja tältä osin viittaan myöskin aikaisempiin edustaja sarkkisen puheenvuoroon samoin kuin edustaja harakan puheenvuoroon tämä liittyy tuottavuuden kehitykseen suomessa innovaatiorahoitus on suomessa laskenut siis julkinen rahoitus vuodesta kaksituhattayksitoista lähtien se ei ole pitkän päälle tervettä vaikka tekes ehkä trimmausta tarvitsikin alkuun nyt kansliapäällikkö anita lehikoisen työryhmä jossa on sekä okmn että temin että vmn edustusta akatemia valmistelee esityksiä sekä innovaatio että yliopistorahoituksen laadullisesta parantamisesta rakenteellisesta parantamisesta että määrällisestä kohentamisesta meillä on varmasti yhteinen huoli tältä tältä osin niin kuin edustaja harakka totesi ja me pyrimme hakemaan siihen ratkaisuja puolivälitarkastelun yhteydessä kolmas kysymys on muun muassa se mihin edustaja jokinen viittasi eli matkailun kehittämistoimet asetin alkuvuodesta matkailun kehittämisryhmän jossa ovat alan toimijat vahvasti mukana ja se tulee tekemään esityksiä niin että sen esityksistä voidaan ottaa vaari kun valmistaudutaan tuohon kehysriiheen huhtikuussa arvoisa puhemies edustaja ihalainen viittasi kuljetustukeen joka on voimassa ensi vuoden osalta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista nykypäätöksin se on aina ollut määräaikainen ja jatkosta voidaan päättää jts riihessä käsitykseni mukaan hallitus ei ole siitä luopumassa en yleensä neuvo seuraajaani mutta pyrin tässä sitomaan seuraajani kädet koska kuljetustuki on hyvin tärkeä väline alueellisen kehityksen näkökulmasta ja ruotsi käyttää siihen moninkertaisesti suomea enemmän edustaja heikkinen kysyi finnveran vientivaltuuksista on juuri niin että niitä nostetaan kahdeksasta kahteenkymmeneenseitsemään miljoonaan euroon erittäin tärkeää laivanrakennusteollisuuden ti lausten kannalta metsäteollisuuden kannalta televerkkotoiminnan kannalta tämän rinnalla on sitten toteutettu myöskin team finlandin uudistus yhden luukun periaatteella jo syyskuusta kaksituhattaviisitoista lähtien se on saanut hyvän vastaanoton pk yritysten keskuudessa nyt jokaiseen maakuntaan tulee team finland koordinaattori joka kokoaa voimat maakunnassa ja osaltaan huolehtii siitä että kasvuhakuiset ja kykyiset yritykset pääsevät valtakunnallisen team finlandin piiriin ja näin rakennamme ketjun maakunnista maailmalle ja vahvistamme kansainvälistymisen edellytyksiä kansainvälistymisen palveluseteli tulee osaltaan tukemaan tätä työtä siinä hengessä mitä tehtiin tuon tekesin innovaatiosetelin edustaja juhantalo kommentoi terrafamen näköaloja kiitän puheenjohtaja juhantaloa sekä työstä budjetin eteen että myöskin rakentavasta suhtautumisesta terrafamen osalta samoin kuin oppositiopuolue sdptä voi todeta että terrafamen osalta historian painolastista johtuen on ollut hyvin kova urakka panna ympäristö ja työturvallisuus kuntoon ja nostaa kaivoksen operatiivinen toiminta kohti kannattavuutta tässä työssä ollaan nyt onnistumassa se pitää viedä ollaan onnistumassa on hyvin tärkeää että yrityksen johto ja henkilöstö kokevat luottamusta valtiovallan taholta voin todeta että heillä on täysi luottamus kaikessa suhteessa meillä on siellä yritysjohtamisen parasta a ryhmää nyt terrafame on iskussa ja ja myyntikunnossa ja antaa tulosten aikanaan puhua puolestaan ja sitten ministeri lindström viisi minuuttia

jaoston puheenjohtajan edustaja juhantalon esille nostamasta kohtaanto ongelmasta myös kannusteloukuista muutkin ovat tässä nostaneet sen esille ministeri rehn tuossa jo totesi että meillä on nyt työryhmiä näitä asioita pohtimassa me olemme tehneet toimenpiteitä asumisen asumisen suhteen ja tietysti toinen toinen semmoinen iso

aiheuttava asia on työmatkakustannukset nämä ovat ne kaksi selkeästi isointa asiaa ja näihin pitää tietysti miettiä keinoja toisaalta sitten ulosoton puolella on on tämmöisiä asioita niihinkin me mietimme keinoja eli paljon on asioita menossa valitan että että menee vähän turhan hitaasti mutta toimenpiteitä nämä ongelmat on tunnistettu ja niihin halutaan tietysti puuttua kantokyvyn mukaan edustaja filatov ei vielä positiivista työttömyydessä totta kai näitä tilastoja on monenlaisia minäkin olen ymmärtävinäni tämän tilastoinnin sisältöä tavallaan ja sen mitä siinä kerrotaan tämä pesti on minulle opettanut miten niitä tilastoja myös luetaan koetan olla itse hyvin tarkka siitä mitä julkisuuteen sanon kun puhutaan työttömyydestä työllisyysasteesta ynnä muusta miksi katto järjestöille kysyi edustaja filatov ja edustaja essayah kiinnitti huomiota ihan samaan asiaan eli

valtion maksamaan sadan prosentin palkkatukeen olen tämän asian aikaisemminkin sanonut että me olemme aloittaneet näissä kohdin säästötoimenpiteet siitä päästä mikä on valtiolle sitä kaikkein kalleinta se on tämä sata prosenttinen valtion maksama tuki sitä ei siis olla todellakaan ajamassa kokonaan alas vaikka sellaistakin uutisointia kuulee mutta siellä on tämä katto ja kaikki lähtee siitä että kun joka paikasta on säästettävä niin täältäkin säästetään valitan että näin näin on asianlaita edustaja jaskari työvoimapalveluiden monipuolistamisesta näkemys on se että nykyiset te ja yrityspalvelut eivät ole pysyneet talouden ja työmarkkinoiden rytmissä mukana joten tarvitaan reipas remontti te toimistoissa elyissä on paljon hyvää tekemistä mutta se järjestelmä on jäänyt jäänyt mielestäni liian jäykäksi eikä ainoastaan minun mielestäni vaan myös hallituksen mielestä siellä on yksittäisiä palveluja liikaa ne ovat hajallaan asiantuntijaresurssit osaaminen ovat vaikeasti liikuteltavissa tähän haetaan nyt vähän potkua eikä ihan vähänkään me odotamme siltä paljon kun kasvupalveluiden kautta myös työvoimapalvelut tavallaan tähän keskusteluun mukaan ne tulevat uusiksi toimijoiksi oikeasti tähän itse näen tämän positiivisena tietysti aina voidaan pelätä sitä mitä tässä tapahtuu totta kai meidän tehtävämme on kertoa myös sinne kentälle niille työntekijöille jotka näissä asioissa työtään tekevät mitä me olemme tekemässä ajantasaisesti ja hälventää kaikkea sitä huolta mikä on ja haluan korostaa että edelleen viranomaispäätökset ovat jatkossakin viranomaispäätöksiä ei niitä ulkoisteta mihinkään no sitten tämä edustaja kontulan esille nostama huoli siitä että ei saa aikaa työkkäristä silloin kun on tarve koetin tuossa aloituspuheenvuorossani kertoa sen että me tunnistamme sen että me tarvitsemme lisäresursseja sinne on nyt se seitsemäntoista miljoonaa annettu muistutan siitä kymmenen kohdan listasta joka työmarkkinajärjestöjen kanssa yhdessä sovittiin siellä lukee yhtenä kohtana työvoimapalvelujen riittävät resurssit turvataan

lähtökohta on säästö myös siirto muualle eli kun puhuin siitä jo tuossa aloituspuheenvuorossani että näitä rahoja mitä täältä säästetään käytetään nyt siihen aktivoivaan toimeen toimeen eli palkkatukeen starttirahaan liikkuvuusavustukseen ja tämä mikä täällä myös nousi esille edustaja filatovinkin puheenvuorossa kontrolli siitä mihin kouluttaudutaan

on todellakin se suurin huoli mikä tässä on ja sen vuoksi nuo järjestöjen resurssit ovat merkittävät koska ne ovat se taho joka nimenomaan pitkäaikaistyöttömiä ja kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia työttömiä työllistää on aivan luonnollista että yritykset ikään kuin kuorivat kerman päältä koska ne haluavat tuottavimmat ja vähemmän aikaa työttömänä olleet työttömät olipa kyse sitten palkkatuesta tai yhteisistä koulutuksista tai mistä tahansa mutta vielä näihin haastatteluihin ja niiden resursointeihin koska on selvää että kun haastatellaan tietyssä rytmissä ja koko ajan työttömiä tulee enemmän kuin se patja joka meillä tilastoissa näkyy työttöminä niin haastatteluja tehdään paljon paljon enemmän kuin mitä meillä on työttömiä kunnat ovat tarjoutuneet tässä kumppaneiksi he tarjosivat ministerille sitä että olisivat voineet tehdä haastattelut maksutta koska joka tapauksessa he ovat tekemisissä pitkäaikaistyöttömyyden kanssa

edustaja uotila otti esille pitkäaikaistyöttömät myös ministeri lindström vastasi tähän pitkäaikaistyöttömien asiaan ja uotila kehotti hallitusta katsomaan peiliin siinä että tätä asiaa ei ole hoidettu minun käsitykseni mukaan kun puhutaan pitkäaikaistyöttömistä olisi varsin rehellistä sanoa että peiliin voisi kyllä katsoa monta muuta edellistäkin hallitusta ongelma on paha ja ja siihen on syytä hakea lääkkeitä vähän pitemmällä sihdillä pitkäaikaistyöttömät monta kertaa ovat jollakin tavalla jopa syrjäytyneet työmarkkinoilta monella saattaa olla sairauksia tai erilaisia syitä minkä takia ei enää pääse työn syrjään kiinni ja moni pohtii sitä että he olisivat näitten sairauksiensa takia mieluummin eläkkeellä kuin rimpuilisivat työmarkkinoilla kysynkin ministeriltä onko keskusteltu sosiaali ja terveysministeriön kanssa siitä mahdollisuudesta että henkilöillä joilla epikriisi on paksu kuin helsingin puhelinluettelo olisi mahdollisuus siirtyä kunniallisesti eläkkeelle eikä tarvitsisi enää työvoimahallinnon pyörissä pyöriä

puhemies tämä hallitus on tehnyt hyviä päätöksiä joiden tulokset todellakin alkavat näkyä ja ja hyvä niin lisätekoja kuitenkin kaivataan jotta suomi vielä pääsisi paremman kasvun uralle yksi kohderyhmä tässä on suomessa nopeasti kasvava yksinyrittäjien ryhmä heitä on tällä hetkellä sataviisikymmentätuhatta

arvoisa puhemies elinkeinoministeri rehn totesi tässä salissa kahdeskymmenestoinen päivä marraskuuta kuluvaa vuotta että terrafamen kumppaniksi haettu sijoittajakandidaatti tekee aina hyvin tarkan ja tinkimättömän arvion terrafamen taloudellisesta tilanteesta ympäristövastuista ja tuotteiden hintakehityksestä tehden niiden nojalla mahdollisen tarjouksensa

suuri riski sijoittajalle niin minkälainen kuinka suuri ihme tarvitaan että uusi ulkopuolinen rahoittaja jostain voisi löytyä

puhemies on rohkaisevaa että kilpailukykysopimuksen ja monen muun toimen ansiosta maamme taloudessa on ruvennut tapahtumaan positiivisia asioita uusiutuva energia tarjoaa tälle maalle lähes rajattoman mahdollisuuden kehittää kansantaloutta positiiviseen suuntaan se vaikuttaa tuontienergian vähenemiseen ja se vaikuttaa kotimaisen metsäteollisuuden koneiden valmistukseen

nyt ministeri rehn te olette ansiokkaasti käynnistänyt tässä asiassa tutkimuksen jolle annan erittäin suuren arvon koska moni koneurakoitsija joka hakerintamalla toimii on joutunut pistämään firman seis eli myymään koneet pois kymmenien miljoonien omaisuudet ovat menneet käytännössä lähes nolla arvoisina markkinoille kun ei ei ole markkinoilla ostajaa samoin piensahat joutuvat ongelmiin kun valtavat kuori ja hakekasat seisovat käyttämättömänä milloin arvoisa ministeri rehn tämä tutkimus valmistuu koska tämä asia on tulenpolttava ja aiheuttaa koko kansantaloudelle ja metsäalalle suuria ongelmia arvoisa

puhemies ensinnäkin olen huojentunut kuulin tuon ministeri rehnin vastauksen tähän kuljetustukeen liittyen se on nimenomaisesti näin että meillä lapin erityisolosuhteet kuten arktinen ilmasto pitkät etäisyydet ja harvat asutukset johtavat siihen että meillä on korkeat kuljetuskustannukset ruotsin pohjoisten alueiden yritykset saavat tällä hetkellä kohtuutonta kilpailuetua siitä kun niillä on suomeen verrattuna moninkertainen kuljetustuki

meillä lapissa eletään kovaa buumia yhdeksän prosenttia on lapin matkailun kasvu se on tietänyt pitkäjänteistä työtä ja kyllä tämä on yksi meidän teollisuuden haaroista näin voi sanoa mutta se on myös hyvin suhdanneherkkä ala eli nähtiin muutama vuosi sitten kuinka venäläisten tulo

arvoisa rouva puhemies biotalous kotimainen energiapolitiikka biopolttoaineineen perustuu kotimaisiin luken laskelmiin joissa oletetaan että metsä kasvaa vuodessa miljoonaa kuutiota ja se mahdollistaa yli kahdeksankymmenen miljoonan hakkuut vuodessa tulevaisuudessa nyt kuitenkin komissio on eri mieltä ja heidän mukaansa metsät tulevat suomessa kasvamaan vain kahdeksankymmentäkahdeksan miljoonaa kuutiota eli ero on kyllä valtava se on kuusitoista miljoonaa kuutiota ja ilmastopolitiikkaa ajatellen se tekee kaksikymmentä miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia minä kysyisin elinkeinoministeri rehniltä mistä teidän mielestänne johtuu että nämä laskelmat eroavat niin valtavasti koska suomessa ne on tehty ammattitaidolla ja nimenomaan suomen metsien todelliset olosuhteet huomioon ottaen ja koska tässä on kyseessä autonominen suomen metsäpolitiikka niin mitä tälle asialle voidaan komission suuntaan tehdä

puhemies valtionta lous tulee pysymään vakavasti niin kauan kuin työttömyys on korkealla ja työllisyysaste on matala niin kauan kuin valtiontalous on vakavasti alijäämäinen leik kaukset tulevat jatkumaan riippumatta tulevaisuuden hallituspohjista jotta työllisyystilanne saadaan parannettua niin kaikki panokset tulee laittaa siihen että työmarkkinat saadaan joustamaan kunnolla kun on epävarmuutta tulevaisuudesta ei uskalleta sitoutua tarvitaan aivan toisenlaista joustavuutta paikallista sopimista mutta se on toteutettava oikeudenmukaisesti ja se on tehtävissä oikeudenmukaisesti mutta jos tässä epäonnistutaan niin leikkaukset tulevat jatkumaan ja niistä kärsivät kaikista eniten pienituloiset epävarmassa elämäntilanteessa olevat sekä työttömät joilla tässä lainatakseni nyt tuoretta nobel voittajaa tulisi olla oikeus työhön kaikki panokset työmarkkinoiden joustavuuteen

alkuun ministeri rehnille kiitokset ahkeruudesta ja muistutan teitä siitä että pitkäaikaisella edustajalla on mahdollisuus osallistua ainakin eduskunnan jalkapallojoukkueen kansainvälisiin otteluihin edellyttäen että olette siinä kunnossa arvoisa puhemies tämä joustavuus yksi elementti siinä olisi käytettävissä ministeri lindström se oli eduskunnan ja hallitusohjelman ansiota että maahan luotiin merkittävä vuorotteluvapaajärjestelmä johon parhaimmillaan vuodessa on osallistunut yli kaksikymmentätuhatta työntekijää työtön pitkäaikaistyötön on päässyt tekemään oikeaa työtä nyt erittäin tärkeänä että kun kehysriihi tulee ja tämä pitkäaikaistyöttömien määrä on räjähdysmäisesti kasvanut niin arvioisitte nyt vuorotteluvapaan ehtojen kiristymistä antaisin teille suuren arvon jos ottaisitte tämän asian vakavasti esille

arvoisa puhemies tässä kun olen tätä keskustelua kuunnellut niin täytyy nyt todeta että menee vähän kiittelyksi nimittäin haluan kolme kiitosta lausua yksi niistä on edustaja vartialle tästä paikallisen sopimisen ja työmarkkinoitten joustavuuden lisäämisestä se on minustakin välttämätöntä että me siihen suuntaan etenemme jotta näitä ongelmia voitaisiin ratkoa toinen kiitos on sitten valtiovarainvaliokunnan työ ja elinkeinojaoston puheenjohtajalle

jaostolle myös hän tuossa mainitsi että siellä on kiinnitetty huomiota matkailun mahdollisuuksiin ja lähdetty lisäämään rahoja visit finlandin toimintaan mikä minusta on aivan erinomaista toivoisin vielä että visit finland loisi nyt sellaisia työkaluja että myös siellä missä nyt matkailun kasvu on kaikista nopeinta lapissa pystyttäisiin parhaalla tavalla käyttämään niitä kolmas kiitos ministeri rehnille aivan erinomaista on kuulla teidän näkökulmanne ja evästyksenne kuljetustuen jatkumisesta myös seuraajallenne kiitos tästä työstä mitä olette tehnyt ministerinä

talman tilastokeskuksen mukaan nuorten viisitoista viiva kaksikymmentäneljä vuotiaiden työttömyysaste oli lokakuussa seitsemäntoista pilkku yksi prosenttia samaan aikaan yleinen työttömyysaste oli prosenttia syrjäytyneiden nuorten tarkkaa lukumäärää on vaikea arvioida mutta esimerkiksi eva elinkeinoelämän valtuuskunta on arvioinut että heitä on

varsinkin miehet ja ja maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat suuremmassa vaarassa syrjäytyä ja suurena syynä näiden ryhmien syrjäytymiseen on koulutuksen puute kun tehokkaita keinoja siis löytyy tämän syrjäytyneisyyden ja ja työttömyyden vähentämiseksi niin kysyn kysyn miksi hallitus on panostamisen sijaan leikannut lyhytnäköisesti muun muassa koulutuksesta

puhemies kiitos edustaja vartialle en tiedä onko hän sosialisti tai kapitalisti mutta ainakin hän on realisti mitä tulee tähän edustaja rehnin puheenvuoroon niin me nimenomaan olemme lisäämässä työssäoppimista tämän koulutussopimuksen myötä ekonomistitohtorit bengt holmström vesa vihriälä ja sixten korkman kirjoittivat viime elokuussa selityksiä siitä miksi suomen vienti ei vedä tohtorit sanoivat että me suomalaiset epäilemme omia kykyjämme kaihdamme riskejä emmekä ymmärrä ottaa oppia muiden kokemuksista suomi keikkuu raaka ainepohjaisten suuryritysten varassa suomessa on korkea henkinen pääoma mutta miten sen saisi kertaantumaan suurempana vientinä miten suomesta saataisiin houkutteleva investointikohde miten me saisimme suomen yritystoiminnan muistuttamaan enemmän ruotsia ruotsalaiset ovat aina olleet parempia myymään kuluttajille tätä kysyisin ministeriltä

talousrikollisuus ja ja harmaa talous suomelle kuusi pilkku viisi miljardia menoja joka ikinen vuosi verotiedoista puolestaan ilmenee että suuret konsernit maksavat ulkomailla veroparatiiseissa oleville tytär ja emoyhtiöilleen konserniavustuksia joihin kukaan ei puutu näiden avustusten verovähennyskelpoisuus on sidottu lakiin siten että molempien osapuolten eli saajan ja maksajan täytyy olla samassa maassa näin ei kuitenkaan ole sen takia että suomessa tämä kyseinen laki on vuodelta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkuusi ja tämä on omiaan kasvattamaan ja pitämään yllä kaverikapitalismia eikö nyt olisi jo aika puuttua tähän asiaan ja sulkea tuo porsaanreikä laista jotta tämä ainakin miljardi joka suomesta joka ikinen vuosi virtaa veroparatiiseihin sinne caymansaarille saataisiin kotiin kotimaiseen teollisuuteen ja kotimaisen työttömyyden hoitoon

puhemies edustaja vartia puuttui siihen mihin pitäisi kaikkien muidenkin puuttua jos suomessa on todennäköisesti maailman jäykimmät työmarkkinat sen

seurauksena on ilman muuta niiden ihmisten työttömyys ja sen pitkittyminen

on

puhemies tuohon äskeiseen totean vain että ei varmasti ole maailman jäykimmät työmarkkinat suomessa tämä on aivan väärä luulo esimerkiksi mitä tulee työsuhdeturvaan niin esimerkiksi saksassa yritykset laittaessaan väkeä pellolle joutuvat yrityksinä maksamaan valtavat summat irtisanotuille työntekijöille meillä se on kollektiivista suojaa mitä tarjotaan ja sitäkin ollaan voimakkaasti heikentämässä arvoisa puhemies ministeri rehnille pelaajasopimus ei ole katkolla mutta kuitenkin rohkenen pikkasen kyseenalaistaa teidän äskeisen sanomanne että terrafame on onnistumassa terrafame on iskussa terrafame on myyntikunnossa voivatko nämä pitää yhtiö käsitykseni mukaan tuottaa edelleen kymmenen miljoonaa euroa tappiota vuodessa ja siinä tappiossa tuskin on kaikki kustannukset elinkaaren mukaan niin ympäristövastuiden kuin muidenkaan vastuiden osalta sen vuoksi viime perjantaina äänestettiin täällä että olisi pitänyt vaatia pääministerin ilmoitus terrafamen taloustilanteesta jotta eduskunta olisi saanut varmasti oikeaa tietoa

toimista riippuu paljolti se miten meillä riittää rahoitusta hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin ja sen takia on erinomaisen hyvä että meillä on tehokkaat ministerit jotka vievät eteenpäin näitä uudistuksia täällä on lähes kaikesta meillä yhteinen näkemys muutamia pieniä näkemyseroja terrafamesta sanon että odottakaa ja luottakaa ei ministeri tuollaista kertoisi jos hänellä ei olisi kovaa maata jalkojen alla mutta ei pidä joka kyselytunnilla taikka tilaisuudessa lähteä näin ison ja tärkeän hankkeen osalta vetämään mattoa alta en halua tätä ilmapiiriä pilata mutta sanon vain sen että sdp on täällä kritisoinut tätä innovaatiorahoitusta mutta teidän vaihtoehtobudjetissanne otetaan sitralta kolmesataa miljoonaa pois kertaluontoisesti pääomaa ja te annatte omassa vaihtoehtoesityksessänne kuusikymmentä miljoonaa tekesille talousarvioesityksen numero kymmenen mitä esitätte elikkä ojalan laskuopin mukaan kaksisataaviisikymmentä miljoonaa vähemmän on teillä ensi vuonna innovaatiorahoitukseen

arvoisa puhemies tämä on ihan käsittämätöntä hallitus aikoo myydä omaisuutta vähintään yhdellä pilkku kuudella miljardilla eurolla todennäköisesti jopa kahdella pilkku neljällä miljardilla eurolla mutta kun me olemme esittäneet että pannaan tase töihin noin kolmensadanviidenkymmenen miljoonan osalta niin se ei millään näytä käyvän tätä logiikkaa minä en millään ymmärrä mutta nyt kun keskustellaan työllisyydestä niin minä kysyisin sitä olisiko nyt aika kuitenkin miettiä toimiiko tämä lähes kahden vuoden savotta joka työministeri lindströmilläkin on ollut minä toivoisin että muut hallituspuolueetkin kannustaisivat ministeriä siinä tässä kerta kaikkiaan nyt tulokset ole sellaisia että näillä valmiilla sabluunoilla ratkaisuilla voidaan mennä työllisten määrä ei ole lisääntynyt ja työllisyysaste jää ensi vuoden tasolle ja ja tämä on aika karua kieltä joka löytyy myöskin valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä lisäksi hallitus uskoo valtavan kovasti yksityisten markkinoiden voimaan ja siihen että julkiset ja kolmas sektori eivät pystyisikään tuottamaan tulosta tätä minä ihmettelen että miksi

puhemies elämme hyvin mielenkiintoista aikaa pitkä synkkä aika on takana ja valonpilkahdukset takana ja valonpilkahdukset työllisyydessä ja taloudessa ovat selvästi kirkastumaan päin se perustuu siihen että hallitus on toteuttanut ja erityisesti te kaksi ministeriä erinomaista elinkeino ja työllisyyspolitiikkaa joka on luonut pohjaa sille kasvulle johon nyt olemme päässeet ministeri rehniä on tässä syytä kiittää tekemästänne työstä samalla kysyn että kun nyt vaihtuu vuosi niin oletteko kanssani samaa mieltä että nyt vasta alkavat kunnolla hallituksen talous vero ja työllisyyspoliittiset toimenpiteet purra ja näettekö että että tilanne on ensi vuonna jo selkeästi paranemassa vielä siitä mitä se nyt on kun muun muassa työllisyysmiljardit käytetään aktiivisesti ja elinkeinopolitiikkaan panostetaan

tuo itä ja pohjois suomelle tärkeä kuljetustuki jatkuu pidetään huolta täällä yhdessä että näin tapahtuu toinen lupaus jonka annoitte että tämä puru ja kuorikysymys sahoilla ratkaistaan marraskuun aikana ei ole toteutunut

tietysti tyytyväinen siihen että se jatkuu mutta kun sitä on arvosteltu lähinnä vaikuttavuuden pohjalta että sillä ei olisi paljoa vaikutusta niin olisin kysynyt ministeri rehniltä siitä onko suunnitelmissa että sitä voisi uudelleen suunnata sillä tavalla että sillä olisi vaikuttavuutta lähinnä vientiyrityksiin tai oikeastaan pienemmälle alalle pohjoiseen ja itään ja sitten niin että sillä olisi vaikuttavuutta satamakuljetuksiin ja ja tämäntyyppisiin mitä on esitetty pari vuotta sitten työllisyysasteesta olisin tuonut esille sen että meidän työllisyysasteemme on huomattavasti pienempi kuin muualla pohjoismaissa ja pienempi kuin saksassa ja se johtuu siitä että meillä ovat lähinnä enemmän poissa työelämästä ja yli viisikymmentä vuotiaat miehet mutta sitten on meillä myös tämmöinen kohtaanto ongelma jossa esimerkiksi kainuussa metallimiehistä on pulaa yli neljäsataa työpaikkaa olisi avoinna mutta samalla myös lounais suomessa lähtien turusta uuteenkaupunkiin mitä tämän eteen voidaan

arvoisa puhemies kasvun tielle on todellakin lähdetty mutta lisää näitä kasvun keinoja tarvitaan ja kannustimia ennen kaikkea itsensä ja muitten työllistämiseen erityisen hyvä on se että hallitus on ollut aktiivinen ja lähtenyt liikkeelle itsensä työllistävien osalta ja ennen kaikkea että palkkatyön ja perinteisen yrittäjyyden välimaastossa voidaan liikkua ja kannustetaan siihen itsensä työllistämiseen tämä varmasti auttaisi myös niitä kotiäitejä ja ennen kaikkea sitten saataisiin myöskin niitä isiä hoitamaan sinne kotiin niitä lapsia jotta myöskin lapset pääsevät olemaan vanhempiensa kanssa mutta että molemmat vanhemmat pääsevät sitten sinne

on hyvä mutta erityisen tärkeää olisi ansiosidonnaisen käytön laajentaminen tämä olisi näille osaajille todella tärkeää tässä työmarkkinajärjestöillä on iso rooli ja toivon että tässä edetään mikä tässä näyttää tilanne olevan

tänään ilmestyi alma median tutkimus jonka mukaan kahdeksankymmentä prosenttia suomalaisista kokee maan ilmapiirin ahdistavana tämä on on hyvin pysäyttävä tutkimustulos siellä taustalla on varmasti osittain se että nyt on eletty pitkään talouden taantumaa ja erityisesti pitkittynyt pitkäaikaistyöttömyys on suomessa huipussaan mutta on myös niin että ihmiset kokevat ahdistavana hallituksen leikkauspolitiikan se on kohdistunut erityisesti työttömiin on lisätty työttömiin kohdistuvia sanktioita ja hallitus on omilla toimenpiteillään kasvattanut työttömyyttä on leikattu julkista sektoria ja ikään kuin suljettu korvat ihmisten hätähuudoilta kysyn paikalla olevilta ministereiltä miten te reagoitte tähän tänään ilmestyneeseen tutkimukseen eikö se pitäisi huomioida esimerkiksi siinä politiikassa jota täällä työvoimapalveluiden ja työttömyyden vähentämisen puolella tehdään

arvoisa rouva puhemies luulen että nyt olisikin tärkeätä edustaja alanko kahiluoto että me suomi sata vuonna yhdessä innostumme ja yhdessä kannustamme yhdessä teemme ja luovumme tästä latistamisesta ja mikään ei ole mitään mitään asenteesta mitä tekin edustaja kahiluoto täällä minusta aika usein edustatte todellakin kuten edustaja kankaanniemi sanoi nyt alkaa hallituksen politiikka todella vaikuttaa tämä on kasvun budjetti kasvun pääluokka minä uskon näin miksi meillä uudessakaupungissa tehdään autoja nyt paljon enemmän miksi tehdään laivoja se se on siksi että suomalaisella työvoimalla on osaamista siihen se perustuu hyvin pitkälle nyt tämä on iso haaste myöskin koulutukselle ja työvoiman liikkuvuudelle tässä tiedustelenkin miten tem yhdessä okmn kanssa vastaa tähän tähän haasteeseen että koulutettua työvoimaa

kyllä se on näin niin kuin edustaja ala nissilä tässä todisti kuten yhdessä tillsammans kaikki on meidän omissa käsissämme taloudessa näkyy vaimeata kasvua mutta silti meillä on kasvua olemassa tuotanto tilauskannat vahvistuvat yksityinen kulutus ja investoinnit tukevat kasvua okei työllisyystavoite on hieman haasteellinen meidän pitäisi saada lisää palvelualan työpaikkoja ennen kaikkea kannustinloukkuja pois mitä näille tavoitteille kuuluu entäs sitten ja innovaatiopanostukset minkälaisia panostuksia on tulossa talouspolitiikan kulmakivet toimivat aivan hyvin julkisen talouden säästöohjelma toimii kilpailukykysopimus tuli maaliin kiitos siitä mutta entä mitä kuuluu säädösten sujuvoittamiselle minkälaisia toimenpiteitä teidän hallinnonalallanne on sitten totean kasvua työllisyyttä luottamusta lisäävä kehyspäätös

arvoisa puhemies kyllä kdkin on huolissaan siitä ettei panosteta tarpeeksi paljon tutkimus ja innovaatiotoimintaan mutta enemmän vielä enemmän olemme huolissamme siitä että vaikka meillä on suomessa paljon osaavia yrityksiä kyllä suomen insinööritkin edelleen osaavat vaikka me hävisimme tämän tämän nokia puhelinkisan muille maailman toimijoille niin se mikä on meidän heikkoutemme tällä hetkellä on suomalaiset tekevät hyviä tuotteita niin yritysten on vaikea markkinoida ja brändätä itseään globaaleja markkinoita varten kysyisin siksi hallitukselta millaisia panostuksia aiotte

puhemies ministeri lindström totesitte tässä aikaisemmin tänään että te säästätte työpajatoiminnasta ja ja järjestöjen palkkatukitöistä sen takia että pitää säästää te siis kohdistatte säästöt niihin jotka tarvitsevat osaamiseen tukea ja elämänhallintaan tukea jotta he tulevaisuudessa myös työllistyisivät kysyisin teiltä oletteko tehneet vaikuttavuusarviointia siitä mitä nämä säästöt yhteiskunnalle maksavat kun te säästätte näistä ihmisistä valtakunnallinen työpajayhdistys on tehnyt selvityksen tästä ja me totesimme että että meillä on noin kolmekymmentäkuusituhatta viiva viisikymmentätuhatta nuorta jotka ovat yhteiskunnan ulkopuolella jokainen heistä maksaa yhteiskunnalle reilu miljoona euroa arviolta yksi pilkku neljä miljoonaa euroa nyt tällä hetkellä meillä on noin viisitoistatuhatta nuorta työpajoissa ja jos näistä viidestätoistatuhannesta nuoresta edes sata kouluttautuisi saisi tutkinnon itselleen ja menisi töihin työmarkkinoille niin sillä sadanviidenkymmenen miljoonan euron panoksella jonka hallitus nyt laittaa nämä

sanoin äsken edustaja elovaara ilmeisesti vähän epäselvästi sanotaan nyt uudestaan edustaja elovaara
arvoisa puhemies kiitos kollega elomaalle hyvästä puheenvuorosta ja reagointikyvystä arvoisa puhemies tällä hetkellä on hyvin vaikea profiloitua työväenpuolueeksi vaikka erityisesti perussuomalaiset ja demarit ovat ainakin yrittäneet ajaa työväen asioita

kysyisinkin arvoisilta ministereiltä miten me voisimme käydä kestävämpää poliittista keskustelua ja tarttua paremmin niihin todellisiin hätähuutoihin joita ympäri suomea saamme olemme nähneet esimerkiksi mitä tapahtui yhdysvalloissa kun haja asutusalueita ei huomioitu kolme miljoonaa rekkakuskia ja

rakentavuudestaan tunnettu vasemmistoliitto esittää varjobudjettinsa osana digitaalista työkalupakkia aivan uutta yritystuen muotoa joka tarjoaisi keskeisimmät digitaaliset työvälineet yrittäjille siinä vaiheessa kun yritys on nupullaan tai ollaan tekemässä yritystoimintaa osa aikaisesti

ehtineet perehtyä tähän meidän nerokkaaseen ajatukseen ja missä vaiheessa valmistelutyöt ovat

että nyt orastava kasvu on alkanut ja meidän pitää kaikin toimin tukea tätä kehitystä hallitushan on on tehnyt merkittäviä toimenpiteitä jotta tämä tilanne muuttuisi parempaan suuntaan minusta kilpailukykysopimusta emme tarpeeksi edes kiitä se on kerta kaikkiaan uudenlainen avaus siitä että siinä myöskin palkansaajat ovat ottaneet merkittävästi vastuuta kilpailukyvyn parantamisesta

kiitän edustaja gustafssonia kauniista sanoista ja yritän pysyä yhtä hyvässä kunnossa kuin edustaja gustafsson itse mikä ei ole helppoa mutta ehkä tapaamme keskiviikkoaamuisin eduskunnan urheilukerhon harjoituksissa tai sitten tervetuloa joukkueeni sopan elikkä pallokentän sosiaalipalloilijoiden treeneihin joka kotouttaa sekä mamuja että meitä stamuja edustaja uotila ja myöskin edustaja aalto viittasivat terrafameen tältä osin totean vain että neuvottelut ovat tällä hetkellä käynnissä kommentoi yhtiöiden nimiä neuvottelutaktisista syistä mutta totean vain ennen kaikkea edustaja uotilalle että eiköhän nämä neuvottelut saada valmiiksi ennen kuin pelaajasopimukset ovat kevättalvella katkolla tämä on iso kysymys pohjois suomelle ja kainuulle jossa terrafame edustaa kaiken kaikkiaan yli kymmenen prosenttia kansantuotteesta ja hyvin merkittävää työllistäjää tuhatviisisataa työpaikkaa mutta ehkä olen tässä suhteessa jäävi koska pidän nälkämaan laulua kaikkein komeimpana maakuntalauluna suomessa totta kai yhdessä kymmenen virran maan kanssa savolaisten myöskin komea mutta kyllä musikaalisesti mennään enemmän tuonne pohjoisen suuntaan tai tai katupoikien laulu yhtä lailla meillä meillä stadissa edustaja kankaanniemi kommentoi ensi vuotta kaksituhattaseitsemäntoista verrattuna tähän vuoteen se on totta että hyvin monet toimet alkavat vaikuttaa ensi vuonna ja se se on rohkaisevaa ja se luo pohjaa paremmalle talouskehitykselle tämä koskee nyt hyväksyttävää budjettia joka tukee talouden kasvua ja tämä koskee kilpailukykysopimusta jonka merkittävin vaikutus tullaan näkemään ensi vuoden mittaan ja tulevina vuosina ja tämä koskee myös jonka monet toimet kuten kärkihanketuki ja monet ratkaisut jotka liittyvät pidemmällä sihdillä tulevat vaikuttamaan jo ensi vuodesta lähtien edustajat turunen ja hoskonen kysyivät ja kommentoivat metsähaketta sekä puuta ja kuorta nämä ovat hyvin tärkeä osa suomessa kehittyvää uutta biotaloutta energia ja ilmastostrategia lisää nimenomaan metsähakkeen mutta samoin myös purun ja kuoren käyttöä biopolttoaineena ja tämä lisäys tulee olemaan kaikkiaan noin

kuutiota vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä puuta ja kuorta voidaan hyödyntää myös pien chpn puolella elikkä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa pientuotannossa joka on osa ehdotettua teknologianeutraalia tuotantotukea selvitysten pohjalta ja niiden niiden osana työ ja elinkeinoministeriö arvioi jatkuvasti vaikutuksia tulevaan kehitykseen tältä osin olen varma siitä että tuleva elinkeinoministeri mika lintilä varmasti seuraa tarkasti ja arvioi mahdollisia toimia edustaja hassi aikaisemmin viittasi älysähköverkkoihin ja akkujen varastointiteknologiaan olen ihan samaa mieltä siitä että nämä ovat hyvin keskeisiä osia suomen kansallista ja sen takia ne ovat osa kärkihanketukea kärkihanketukihan kaksinkertaistaa energian innovaatiotuen ja ensi vuoden alkupuolella tullaan tekemään päätöksiä jotka niin oletan tulevat kohdistumaan muun muassa älysähköverkkojen kehittämiseen sekä akku ja varastointiteknologian kehittämiseen jotka molemmat ovat hyvin tärkeä osa energiatalouden käynnissä olevaa suurta murrosta edustaja suutari kysyi kuljetustuen käyttötarkoituksesta useat muutkin edustajat edustaja lohi muun muassa tämä on varmasti asia jota hallitus arvioi kehysriihessä kevättalvella ensi vuoden osalta asiat on ratkaistu mutta siitä eteenpäin sitten varmastikin tuo kehysriihi tulee osaltaan tekemään päätöksiä vielä arvoisa puhemies paikallisesta sopimisesta edustaja lehti kommentoi tätä kysymystä ja tämä on hyvin tärkeä osa kilpailukykysopimusta paikallinen sopiminen elikkä työpaikkasopiminen etenee suomessa ei revoluution vaan evoluution lailla se ei ole sanelua vaan se on nimenomaan sopimista työpaikoilla tällä jos millä kentällä liike on vähintään yhtä tärkeä kuin päämäärä

arvoisa rouva puhemies aloitettaisiin tästä pitkäaikaistyöttömyydestä lainaan itseäni viisaampaa eli tuolla työ ja elinkeinoministeriössä on tutkimusjohtaja heikki räisänen jota on haastateltu tämän päivän kauppalehdessä minusta hän tiivistää tämän monen täällä kysymän asian loistavasti kun täällä muun muassa edustaja krista kiuru ja edustaja viitanen kyseenalaistavat nämä hallituksen keinot heikki räisänen sanoo sanoo näin normaalisti reaalitalouden ja työmarkkinoiden välillä on puolen vuoden viive yritykset peruvat ensin lomautuksia ottavat lomautettuja töihin lisäävät työtunteja jo töissä oleville eli kestää jonkin aikaa ennen kuin rekrytoidaan uusia työntekijöitä monet hallituksen päätetyistä toimenpiteistä tulevat niin kuin ministeri rehn tuossa mainitsi ensi vuoden aikana ja siitä eteenpäin sitten rupeavat vaikuttamaan ja uskon että positiivisesti edustaja wallinheimo yksinyrittäjät itsensätyöllistäjät tosiaankin sain tämän raportin tuossa muutama päivä sitten miten jatketaan jatketaan sillä lailla että viedään tämä kilpailukykyministeriryhmään jota kautta viedään sitten hallitukseen oli minun minun mielestäni hyviä hyviä esityksiä ja on sitten syytä pohtia millä tavalla niitä viedään eteenpäin sitten tämä iso iso kysymys edustaja vartian hyvä erittäin erinomainen puheenvuoro johon myös edustaja lehti kiinnitti huomiota moni muukin

ja näin poispäin minä olen itse sitä mieltä että työmarkkinoiden pitää olla joustavat mutta kuten ministeri rehn ja edustaja vartia sanoivat oikeudenmukaisesti pitää olla pelisäännöt se ei saa olla sitä että toinen sanoo ja toinen tekee vaan että yhdessä päätetään miten tehdään tässä on minun mielestäni tavallaan se ongelma vielä tällä hetkellä puuttuu luottamus siihen että jos tehdään näin niin tuleeko se tulos mitä tällä odotetaan saavutetaanko se ja millä ehdoilla minun mielestäni se kulminoituu edelleen tähän paikallisen sopimisen jatko oli pöydässä suomen yrittäjille se ei kelvannut jolloin me olemme nyt sitten tässä tilanteessa olen edelleen sitä mieltä että keskustelua on syytä jatkaa ja olen sitä mieltä että se menee eteenpäin

meidän on pakko mennä siihen pitää miettiä koko ajan mitkä ovat ne pelisäännöt ja ne eivät saa olla sanelua olen itsekin sanonut moneen kertaan että se on sopimista ja pitää muistaa myös se että paikallista sopimista on käytetty iät ajat minäkin olen ollut sellaisella teollisuuden alalla jossa sitä on käytetty ja siitä on sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia no sitten edustaja rehn kivi nosti esille nuorten työttömyyden niin sanotut neet nuoret nuoret jotka putoavat kaiken ulkopuolelle hallitus ottaa tämän kysymyksen vakavasti ja me koko ajan kokoamme kaikki ne esitykset toimenpiteet mitä meillä jo on ja sitten mietimme mitä muuta me tarvitsemme koska tämähän on aikapommi johon pitää pystyä vastaamaan

todella tosissamme näitten asioitten kanssa edustaja jarva ansiosidonnaisen käyttö palkkatukeen ja starttirahaan se on siellä kymmenennen kohdan listalla yhtenä esityksenä ja ja se menee tuonne puolivälitarkasteluun tässä on luvattu että tähän asiaan palataan työmarkkinajärjestöjen kanssa he ovat sen luvanneet mutta yhtenä osana sitä kymmenennen kohdan listaa edelleen palaan edustaja alanko kahiluodon kysymykseen ilmapiiristä ja suljetuista korvista me tietysti itsekin voimme vaikuttaa siihen omilla puheillamme ja teoillamme on totta että hallitus on tehnyt kipeitä leikkauksia niitä on ihan turha selitellä kauniimmaksi mutta niitten tarkoitus on se että me yritämme saada samaan aikaan näitä kustannuksia pienemmiksi ja nostaa suomea suosta jossa me olemme olleet minä uskon että nyt on valoa tunnelin päässä ja näitä toimenpiteitä tarvitaan

oppositioltakin pyydän onneksi suurin osa edustajista on asiallisia ja esittää myös mitä hallitus on tehnyt eikä vain niitä ikäviä eli kyllä me yhdessä tämän homman pystymme hoitamaan opposition suosiollisella avustuksella
tälle pääluokalle tässä kohtaa varattu aika alkaa kääntymään jo loppuaan kohti mutta mikäli on vielä halua esittää ministereille kysymyksiä se on mahdollista

arvoisa rouva puhemies me vertaamme usein toimintaamme ruotsiin ja ja tanskaan niin myös työllisyyskysymyksissä kannattaa kuitenkin muistaa kun pohditaan te toimistojen virkailijoiden määrää että ne ovat naapurimaissamme moninkertaiset ruotsissa heitä on noin kuusinkertainen määrä suomeen verrattuna toki väkilukukin on kaksinkertainen tanskassa väkiluku on jotakuinkin sama ja te toimistovirkailijoiden määrä lähes kaksikymmentäkertainen suomeen verrattuna pidän hallituksen suunnitelmia kolmen kuukauden välein tapahtuvista haastatteluista sinänsä mutta olen aidosti ja vilpittömästi huolissani siitä miten te toimistojen väki jaksaa kun muistetaan että pelkästään varastossa on noin kaksisataakuusikymmentätuhatta haastattelua jotka pitäisi tehdä ja seitsemänsataaviisikymmentätuhatta odottaa kokonaisuudessaan siksi kysynkin kun on tehty vielä isoja leikkauksia rahoihin onko tulossa työnohjausta rakenteellisia uudistuksia muita keinoja joilla autetaan te toimiston väkeä jaksamaan

arvoisa rouva puhemies olisin vielä jatkanut keskustelua tästä työnvälityksestä edustaja kiuru sanoi sanoi puheenvuorossaan että miksi ihmeessä te otatte yksityiset työnvälittäjät mukaan tähän työnvälitykseen oikeastaan voisin tietysti miksi ihmeessä ei miksi ei voi olla toimijoita sekä yksityisiä kolmannen sektorin että julkisia ja verrattaisiin aidosti niitä miten ne toimivat ja löytyykö uudenlaisia toimintatapoja miksi ne eivät voi ottaa ottaa oppia toisistaan katsoa niitä erilaisia vaihtoehtoja katsoa erilaisia tuloksia

rouva puhemies kyse ei ole siitä etteikö voisi olla myös yksityisiä mutta kysymys jota tässä salissa on tänään esitetty on se miksi kunnat rajataan täysin pois kunnat jotka ovat tähän mennessä tehneet työvoiman palvelukeskuksissa hyvää yhteistyötä te keskusten kelan

ei ole sitä osaamista mitä on harjoiteltu vuosikaudet ja vaikka kunnat vapaaehtoisesti olivat ilmoittautuneet tähän haastattelujen tekemiseen ne eivät saa sitä tehdä tästä on edustaja jaskari kysymys ja tätä täytyy hämmästellä ja hämmästelen sitä ministereiltä kysymällä kysymällä miksi

arvoisa rouva puhemies metsäbiotalous elää todella vauhdikasta aikaa meillä suomessa ja useat metsäyhtiöt suunnittelevat meille erittäin tärkeitä investointeja eri puolilla suomea tietenkin tuolla omalla alueellani keski suomessa odotetaan äänekosken uuden biotuotetehtaan ylösajovaihetta ja ja innokkaasti odotetaankin nythän kun meillä tämä selluntuotanto kasvaa toivomme tietenkin että samanaikaisesti kasvaisi niiden monien uusien tuotteiden uusien jalosteiden määrä

mitä sellusta voidaan valmistaa nyt on kuitenkin sellainen tilanne että useat startup yritykset joita on on tälle alalle syntynyt valmistamaan uusia entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita selluun pohjautuen ovat kohdanneet rahoitusvaikeuksia kysyisinkin ministeri rehniltä mitenkä voisimme entistä paremmin edesauttaa näiden yritysten pysymistä kotimaisissa käsissä ja edesauttaa että nämä yritykset voisivat voisivat löytää

arvoisa rouva puhemies esittelypuheenvuorossaan jaoston puheenjohtaja kiinnitti todella tärkeään ja merkittävään yhteiskunnalliseen kysymykseen huomiota hän puhui työn arvostuksen vähenemisestä ja työstä vieraantumisesta tämä luonnollisesti vaikuttaa paljon yhteiskuntakehitykseen ja työmarkkinoihin täällä on monessa puheenvuorossa kannettu oikeutetusti huolta ja siihen myös valtiovarainvaliokunta kiinnittää huomiota työvoimatoimiston resursseista kun samalla ajatellaan tätä että

joukossa todellakin on työtä vähemmän arvostavia ja työstä vieraantuneita niin millä tavoin te toimistojen henkilökunnan koulutuksessa tämä otetaan huomioon heidän asiakkaanaanhan voi olla sellaisia ja onkin hyvin paljonkin nykyään että ollaan jopa kolmannen sukupolven työttömiä

arvoisa puhemies on hyvä että meillä on positiivista näkymää ja yhteistäkin näkymää tässä salissa mutta minun mielestäni suomen elinkeinopohja on edelleen liian kapea pelkkä telakkateollisuus metsäteollisuus täydennettynä nyky nyky nokialla ei vain riitä me tarvitsemme uusia avauksia me tarvitsemme monipuolisempaa viennin pohjaa me kuulimme tässä äsken biotalouden haasteista miksi ne suomalaiset innovaatiot eivät saa rahoituksia miksi se pääoma tulee ulkomailta jolloin se osaaminenkin ja ne katteet yleensä valuvat ulkomaille meidän pitäisi puhua enemmän digitalisaatiosta tekoälystä robotisaatiosta niistä asioista mitkä ovat tulevaisuutta kysynkin arvoisalta ministeriltä miten te aiotte ja teidän

rouva puhemies työttömyydestä keskustellessa ei pitäisi unohtaa siihen niinkin olennaisesti vaikuttavaa seikkaa kuin vieraskielisten roolia suomessa turussa esimerkiksi pitkäaikaistyöttömistä kolmasosa on vieraskielisiä tai ulkomaalaisia veikkaanpa vähän että siellä on kyllä joukossa myös sellaista porukkaa joka ei yksinkertaisesti suomen työmarkkinoille sovellu huoltosuhde ei myöskään parane sillä että kielitaidottomia siirtolaisia saapuu maahan sata kertaa nopeammin kuin edeltävät pääsevät työelämään kiinni siten hallituksen turvapaikkapolitiikan uudistaminen onkin tärkeää työllisyystilanteenkin kannalta viimeaikainen laittomien maahanmuuttajien tulva on myös omiaan luomaan laittoman työvoiman markkinoita haluaisinkin ministereiltä kannanottoja miten tämä siirtolaistilanne on huomioitu suomen työllisyyspolitiikassa
arvoisa rouva puhemies on erittäin hienoa että matkailun potentiaalista puhutaan laajemmin myös täällä eduskunnassa muun muassa edustaja jokinen käytti aikaisemmin aiheesta hyvän puheenvuoron fakta on siis se että suomi ei valitettavasti ole pysynyt kansainvälisen matkailun kasvuvauhdissa mara ry on todennut yhdeksi kasvun hidasteeksi yritysten rekrytointivaikeudet maran tekemän kyselyn mukaan yli kuudellakymmenellä prosentilla yrityksistä on hankaluuksia löytää työntekijöitä avoimiin virkoihin varsinaisten verojen lisäksihän alan kustannuksia nostavat korkeat työn sivukulut ja myöskään matkailun markkinointiin ei valitettavasti suomessa edelleenkään panosteta riittävästi tässä mielessä onkin lisäys visit finlandin matkailumarkkinointiin mutta tämä on kuitenkin vasta alkua vuosien varrella on nähty hyvin monia erilaisia työryhmiä jotka ovat pohtineet matkailun matkailun tulevaisuutta ja ja suuresti toivon että ministeri rehnin asettamalta matkailun kehittämisryhmältä tulee nyt sitten todellisia tolkullisia esityksiä joilla saadaan suomen matkailu kukoistamaan

arvoisa puhemies tässä edellä edustaja skinnari puuttui erittäin merkittävään kysymykseen tästä suomen suomen viennin kivijalkojen määrästä ja sen määrän laadusta kun täällä on paljon puhuttu tästä suomen tulevaisuudesta niin kyllähän me tarvitsisimme tämmöisen rohkean ohjelman missä siirtyisimme tästä bulkki suomesta kohti brändi suomea tässä työssähän keskiössä ovat nimenomaan panostukset niin osaamiseen innovaatiopolitiikkaan tutkimukseen kuin tuotekehitykseen

puhemies tässä keskustelussa on käsitelty erittäin tärkeitä aiheita myös minä haluan kiittää ministeriä siitä kuljetustukivastauksesta koska meidänkin pitäisi aina miettiä meidän kotimaatamme myös kansainvälisesti ja myös pohjoismaita enemmän yhtenä markkina alueena tämä koskee totta kai elinkeinotoimintaa matkailua koulutusta mitä tahansa haluan myös kiittää hallitusta esimerkiksi audiovisuaalisen

arvoisa puhemies kiinnittäisin huomiota sekä tämmöisen lyhyen että pidemmän aikavälin tavoitteisiin kehysriihtä ajatellen olisi tosi toivottavaa että tässä nyt työn alla olevan työllisyyspaketin kymmenen kohdan ohjelmaa vahvistettaisiin sillä että tähän pitkäaikaistyöttömyyteen saataisiin edes katkaisu vaikkei vielä laskua niitä toimia pitäisi tarjota lisää ja toivon mukaan käydään muista toimista kuten siitä voiko työttömyysturvalla opiskella helpommin ja niin poispäin me tarvitsemme tämmöisen pidemmän aikavälin ja edellytyksiä jotta päästään irti tästä jatkuvasta leikkaamisen kierteestä tässä mielessä kaikki

eivät tietysti ole fiksuja tulevaisuusinvestointeja ajatellen me olemme valmistaneet aikamoisen ohjelman näihin liittyen uskottavan ohjelman ja nostan pari asiaa jotka voisivat olla pöydällä jatkossa toinen liittyy kiertotalouteen siitä pitäisi tehdä kehysriihessä suomen yksi kärkihanke se on erittäin iso asia meillä on hyvät lähtökohdat ja siinä on paljon mahdollisuuksia toinen liittyy palvelujen mukaan lukien matkailu ohjelman

muistutti että kaksi kolmasosaa tämän alan yrityksistä sijaitsee uudenmaan ulkopuolella

ja että se uusi kasvu tulee nimenomaan koko maasta siellä on monia monia kasvumoottoreita sehän riippuu sitten aika paljon siitä mitenkä liikenneyhteydet kaikessa laajuudessaan toimivat ja paranevat ja sitten mikä on ammatillisen koulutuksen tila ja kunto tuleeko sieltä koko ajan hyvää työvoimaa näitten yritysten yritysten käyttöön mutta kysyn edelleen tästä biotaloushankkeesta johon on parissa puheenvuorossa täällä ihan oikein viitattu niitä hankkeitahan on aikamoinen määrä olemassa maakunnissa siellä odotellaan päätöksiä hallituksen puolelta niin kuin kuuta nousevaa mikä on nyt ministeri rehn näitten näitten investointisuunnitelmien taikka tukien päätösaikataulu ja minkätyyppisiä biotaloushankkeita aiotaan seuraavassa erässä tukea

värderade talman toistaisin ensin kysymykseni ministeri rehnille yhdyttekö vattin kantaan siitä että nämä energiaveron palautukset ovat nykymuodossaan tehottomia ja että ne vääristävät kilpailua pienten ja isojen yritysten välillä ja jos niin miten siihen asiaan voisi puuttua toinen kysymys aurinkoenergia on nyt maailmanlaajuisesti se halvin tapa tuottaa uutta sähköntuotantokapasiteettia suomessa tuulivoima on puolestaan halvin pienten yksiköiden yhdistymisen tiellä on kuitenkin paljon esteitä jos vaikka taloyhtiö rakentaa aurinkovoimalan niin siitä saatua energiaa voi käyttää kiinteistösähköön mutta hyvin hankalasti asuntojen sähköön vastaavasti omalle tontille rakennettua voimalaa kohdellaan eri tavalla kuin viereiselle tontille rakennettua virtuaalimittaus ja omaan käyttöön otetun sähköenergian erilainen verokohtelu voisi olla yksi avain tämän ongelman ratkaisemisessa

arvoisa rouva puhemies tavallaan ihailen ministeri rehnin kylmähermoisuutta suomi velkaantuu nyt sellaiseen tahtiin oecd maiden välisessä vertailussa suomi sijoittuu työmarkkinoiden jäykkyydessä todella paaria luokkaan olemme suunnilleen

oecd maiden tutkimuksessa löytyy useita samaa asiaa käsitteleviä vertailuja muissa asioissa olemme kahteenkymmeneen parhaan joukossa jos työmarkkinoihin ei saada joustoa ihmiset eivät todellakaan työllisty mutta ministeri lindströmille kysymys monta kertaa olemme puhuneet siitä että kunnat saisivat pitkäaikaistyöttömien luettelon jotta voisimme tehdä asiallista työtä heidän

vielä edustaja filatov arvoisa

olen ymmärtänyt että te te olette linjanneet että maakuntaitsehallinnon vuoksi

ja että kun siirrytään tähän tilaaja tuottaja malliin maakuntaitsehallinnossa niin kuin te olette ajatelleet niin siinä kunnilla ei olisi tuottajamahdollisuutta ja roolia sosialidemokraatit eivät pelkää yksityisiä työnvälittäjiä päinvastoin hoitakoot niin ison osan työmarkkinoista kuin ikinä kykenevät mutta tällä hetkellä ne hoitavat sen omin rahoin ja jos me sitten siirrymme tuohon tilaaja tuottaja malliin niin on riskinä se että me rupeamme ostamaan valtion rahoilla sitä mitä tähän asti olemme saaneet ilman veronmaksajien osuutta siksi toivon

nyt esitellään liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka

arvoisa

koko yhteiskuntaan ja talouteen eräs keskeisimmistä on liikenneverkkohanke jolla uudistetaan liikenneverkon kehittämistä ja rahoitusta tarkoituksena on siirtää väylien hoitoon kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät perustettavaan valtionyhtiöön jatkovalmistelussa on selvitettävä millä tavalla turvataan väyläverkon kehittämiseen ja kunnossapitoon liittyvä eduskunnan vaikutus ja päätösvalta tilanteessa jossa väyläverkko siirtyisi valtion talousarvion ulkopuolella toimivan yhtiön omistukseen perusväylänpitoon osoitetaan ensi vuonna yksi pilkku kolme miljardia euroa sisältyy kolmensadanneljän miljoonan euron lisäpanostus niin sanotun korjausvelan vähentämiseen korjausvelan vähentämiseen osoitetaan kuudensadan miljoonan euron lisärahoitus vuosille kuusitoista viiva kahdeksantoista minkä lisäksi kehittämishankerahoituksesta siirretään perusväylänpitoon kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa euroa vuosina seitsemäntoista viiva yhdeksäntoista

on kaksisataaneljä pilkku kuusi miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna arvoisa puhemies valiokunta katsoo että korjausvelkarahoituksesta huolimatta eri puolilla maata on kuitenkin runsaasti tieosuuksia risteyksiä liittymäjärjestelyjä ja niin edelleen joiden liikenneturvallisuus on heikentynyt

sadalla miljoonalla eurolla vuodessa jotta korjausvelka ei käänny myöhemmin uudelleen kasvuun on välttämätöntä huolehtia siitä että rahoitus on mahdollisimman tasaista ja pitkäjänteistä valiokunta pitää hyvänä että momentin määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nopean ratayhteyden suunnittelurahoitus helsinki turku kevään kuudentoista kehyspäätöksen mukaan niin sanotun tunnin junan jatkosuunnitteluun on varattu vuosille seitsemäntoista viiva kaksikymmentä yhteensä neljäkymmentä miljoonaa euroa mistä ensi vuodelle osoitetaan kymmenen miljoonaa euroa arvoisa puhemies korjausvelkarahoitusta suunnataan myös yksityisteille hallituksen linjausten mukaisesti yksityisteiden valtionavustuksiin osoitetaan yhteensä kolmenkymmenen miljoonan euron lisäys vuosina seitsemäntoista viiva yhdeksäntoista valiokunnan mielestä on ongelmallista että keväällä päätettyjen suurten liikennehankkeiden lisäksi näköpiirissä ei ole muita uusia kehittämishankkeita hallitus ei ole laatinut liikennepoliittista selontekoa eikä muutakaan pitkäjänteistä kehittämissuunnitelmaa valiokunnan mielestä hallituksen tulee huolehtia ja päättää väyläverkon pitkäjänteisestä kehittämisestä sillä liikenneinvestointeja koskevilla päätöksillä ja investointien ajoituksilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia valiokunta kiinnittää huomiota myös hankearvioinnin kehittämistarpeisiin valiokunnan mielestä hankearviointia on kehitettävä niin että päätöksenteko pohjautuu laaja alaiseen arvioon joka ottaa nykyistä paremmin huomioon liikennehankkeiden vaikutukset muun muassa

ja työmarkkinoihin sekä liikenneturvallisuuteen valiokunta pitää hyvänä että liikennevirasto on laatinut asiasta jo esiselvityksen arvoisa puhemies joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen esitetään kahdeksankymmenenneljän pilkku viiden miljoonan euron määrärahaa joka vastaa kuluvan vuoden tasoa tästä junaliikenteen ostoihin osoitetaan kolmekymmentä pilkku kaksi miljoonaa euroa ja alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin hintavelvoitteisiin ja kehittämiseen kolmekymmentäkolme miljoonaa euroa valiokunta on tyytyväinen että liikenne ja viestintäministeriö on lisännyt junavuoroja junaliikenteen velvoiteliikennettä koskevassa päätöksessään näin suuri osa aiemmin lakkautetuista junavuoroista palautuu ja niillä parannetaan erityisesti työmatkaliikenteen sekä opiskelijoiden käyttämien yhteyksien toimivuutta päätös on tehty vain vuodeksi koska ministeriössä valmistaudutaan rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamiseen valiokunta pitää tärkeänä enontekiön lentoliikenteen turvaamista enontekiön ja alueen elinvoimaisuuden takia

valiokunta lisää momentille viisikymmentätuhatta euroa enontekiön lentoliikenteen turvaamiseen valiokunta pitää myös välttämättömänä että yleisradio oyn rahoitus järjestetään parlamentaarisen työryhmän ehdottamalla tavalla ja siirretään valtiontalouden kehysten ulkopuolelle päätettäessä keväällä seitsemästätoista seuraavasta vuosia kahdeksantoista viiva kaksikymmentäyksi koskevasta julkisen talouden suunnitelmasta

arvoisa puhemies kuluvaa voi luonnehtia liikenne ja viestintäpolitiikan kannalta monien muiden asioiden ohella työntäyteiseksi vilkasta keskustelua synnyttäneeksi ja uusia näkymiä avaavaksi talousarvioesitys noudattaa hallitusohjelman linjauksia digitalisaation edistäminen ja hyväksikäyttö tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa näkyy vahvana punaisena lankana koko talousarvioesityksessä esitys sisältää hallitusohjelman mukaiset lisäpanostukset ja sopeutustoimet hallituksen isot linjaukset kasvusta ja julkisen talouden tasapainottamisesta koskettavat vahvasti liikennettä ja viestintää hallitus on antanut esityksen eduskunnalle liikennekaaren ensimmäisestä vaiheesta ja kaaren toisen vaiheen valmistelu on käynnissä käynnissä on myös useita selvityksiä joista tullaan tekemään päätöksiä ensi vuonna ja jotka toteutuessaan tarkoittavat merkittäviä muutoksia niin liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla kuin laajemminkin koko yhteiskunnassa liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalle osoitetaan yhteensä noin kolme pilkku kaksi miljardia euroa huomattavimpia eriä tästä ovat perusväylänpito noin yksi pilkku kolme miljardia euroa liikenneinvestoinnit neljäsataakolmekymmentäneljä miljoonaa euroa

miljoonaa euroa sekä siirto valtion televisio ja radiorahastoon viisisataakahdeksan miljoonaa euroa valtion liikenneväylien korjausvelka oli tämän hallituksen käynnistäessä toimintansa kaksi pilkku neljä miljardia euroa hallitusohjelman mukaisesti selkeä painopiste on olemassa olevan verkon kunto hallituskaudella korjausvelkarahoitusta on käytettävissä lähes miljardi euroa kun kuudensadan miljoonan euron lisärahoituksen lisäksi investointeihin varatusta määrärahasta siirretään perusväylänpitoon ja yksityisteiden valtionapuun yhteensä kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa euroa

kolmesataakolmetoista miljoonaa euroa muutoksena alkuperäiseen suunnitelmaan vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista siirrettiin satakolmetoista miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakahdeksantoista määrärahan siirto aiheutui liikenneverkon korjausvelkaohjelman rahoituksen jaksotusmuutoksesta tällä siirrolla ei kuitenkaan vaaranneta suunniteltuja toimenpiteitä korjausvelan huolehtimiseksi on huomattava että valitut toimenpiteet vaikuttavat turvallisuuteen ja ympäristöön vaikuttavuutta seurataan mittareilla myös turvallisuuden ja ympäristön näkökulmista liikennevirasto on asiantuntijavirasto joka raportoi läpinäkyvästi ja ajantasaisesti valituista toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta lisäksi liikennevirastossa on käynnissä vaikutusarvioinnin kehittämistyö valiokunnan lisäys viisi pilkku yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa yhdeksään liikenneturvallisuutta parantavaan perusväylänpidon hankkeeseen on tervetullut lisäys josta haluan kiittää eduskuntaa meillä on selvä yhteinen käsitys liikenneyhteydet ovat elintärkeät meidän elinkeinoelämällemme ja meidän jokaisen arkipäivän sujumiselle liikennettä on koko ajan uudistettava jotta se pystyisi tarjoamaan riittävän palvelutason nyt ja tulevaisuudessa uudistaminen vaatii yhteistä ponnistusta ja laajaa keskustelua keväällä kaksituhattakuusitoista tehdyn kehyspäätöksen mukaisesti vuonna kaksituhattaseitsemäntoista käynnistetään neljä uutta kehittämishanketta lisäksi ensi vuoden talousarviossa käynnistetään pori mäntyluoto sähköistys helsinki turku ratayhteyden jatkosuunnittelun kokonaiskustannukset ovat neljäkymmentä miljoonaa euroa vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentä suomen liikenneverkko ei kuitenkaan ole vielä valmis monissa kohteissa tarvitaan parannustoimenpiteitä ja myös liikenteeseen vauhdilla tuleva automatisaatio saattaa vaatia mittaviakin parannustoimia infraan on siksi tärkeää että selvitämme miten tulevaisuudessa voidaan rahoittaa liikenteen tukirahat pysyvät kuluvan vuoden tasolla mikä turvaa palvelujen säilymisen nykytasolla joukkoliikenteen palveluiden ostoihin ja kehittämiseen kohdennetaan kahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa yleisradion rahoituksen tasoon ei ensi vuonna tehdä indeksitarkistusta indeksijäädytys on perusteltu ottaen huomioon yleinen taloudellinen tilanne ylen parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaan yleisradion rahoituksen tulee olla valtiontalouden kehysten ulkopuolella yleisradio oyn riippumattomuuden turvaamiseksi on perusteltua että julkisen palvelun vero ei sisälly valtiontalouden kehyksiin

hallituksen budjetti sisältää hyviä asioita ja yksi niistä tärkeimmistä on perusväylänpitorahojen korotus se on se on merkittävä asia se pitää heti kiitoksena mainita tunnin junasta kun keskustellaan niin sitä selvitellään jo nyt on tullut semmoisia näkökantoja esiin että se tunnin tavoiteaika ei tule tavoittumaan tällä nykyisellä kalustolla joten voisi ehkä hieman hieman katsoa myös tulevaisuuteen pikkasen pidemmälle elikkä onko tässä yhteydessä myös hyperloop suunnitelma yhtenä vaihtoehtona koillisväylän kaapeli näyttää positiiviselta tällä hetkellä onko siihen jotain keinoa vauhdittaa sitä ja että näitä datacentereitä saadaan saadaan

arvoisa herra puhemies ylen kohdalta haluan kysyä koska nykyinen hallitus alkaa kunnioittamaan satosen työryhmän päätöstä ja hoitaa ylen rahoituksen takaisin kehysten ulkopuolelle tänäänkin tässä keskustelussa jo kuultiin että tämä tapahtuisi keväällä mutta tapahtuuko se keväällä koska tässä ihan oikeasti usko menemään ja tämän ajankohtaisen keskustelunkin valossa hallituksella on vastuu vahvistaa ylen riippumattomuutta entisestään sitten lyhyesti raiteista te ministeri berner puhuitte jo vaalikauden alussa ostopalveluliikenteen leikkausten puolesta ja kilpailun nopeasta avaamisesta jo leikattua liikennettä on palautettu vrn yksinoikeudestaan suorittaman velvoiteliikenteen kautta aamun lehdistä olemme saaneet lukea ministeriön pohtivan kilpailun ehtoja aiemmin ministeri olette puhunut ettei kilpailun avaaminen vaadi lakimuutoksia todellisuus taitaa olla kuitenkin toinen koska tuotte tämän kilpailun avaamisen ehdot julkiseen keskusteluun aiotteko sallia junayhtiöiden kilpailun raideväleillä vai aiotteko huutokaupata vain valtionyhtiön toiminnan alueittain onko tarkoituksena siirtyä julkisesta monopolista nyt yksityiseen tällaisia kysymyksiä herää tässä vaiheessa

puhemies kuten ministeri berner totesi liikenne ja viestintäsektorilla on laitettu kaasua erilaisiin liikenne ja viestintähankkeisiin tämän vaalikauden aikana ja se on hyvä sipilän hallitus jää historiaan isojen liikennehankkeiden rahoittajana niin että me kansallisomaisuuttamme pistämme parempaan kuntoon kuin se oli vuosia sitten juuri tämän korjausvelkarahoituksen miljardin euron satsauksella me saamme satamia teitä ratoja parempaan kuntoon kuin ne ovat tällä hetkellä mutta unohtamatta sitä että uudet väyläinvestoinnit tuovat työtä ja toimeliaisuutta koko suomeen ja unohtamatta myös yksityisteiden rahoituksen parantamista kymmenellä miljoonalla eurolla nämä ovat isoja satsauksia joista voimme kiittää tätä hallitusta mutta edelleen väylissä on paljon meille töitä ja tulevina vuosina haluamme samanlaisia satsauksia näihin

digitalisoituu nopeasti niin nopeasti että turvallisuus unohtuu helposti viestintävirasto sen cert toiminto onkin paljon vartijana valvoessaan suomalaisten tietoverkkojen turvallisuutta sen resurssit ovat kuitenkin säälittävän pienet verrattuna tehtävän vastuullisuuteen ja merkitykseen suomalaiselle yhteiskunnalle oletteko tulleet ajatelleeksi kuinka riippuvaisia me jo olemme tietoverkkojen häiriöttömästä toiminnasta jos ei kulje bitti pian ei kulje myöskään sähkö vesi eikä ruoka hybridiuhkien yleistyessä ja esineiden verkon kehittyessä cert toiminnon merkitys vain korostuu on kyettävä turvaamaan suomalaisten tietoverkkojen suomalaisen yhteiskunnan toiminta myös poikkeustilanteissa se edellyttää resursseja jotka voivat tuntua suurilta mutta ei palokuntiakaan mitata rauhallisen yön vaan suuren hätätilanteen mukaan ja cert on suomalaisen tietoyhteiskunnan palokunta miten aiotte turvata meidän tietoturvalliset verkkomme näillä resursseilla

arvoisa herra puhemies täytyy todeta että hallitus ja ministeri berner ovat kyllä hyvin onnistuneet tekemään tasapainoisen ja hyvän esityksen talousarvioksi tänä vaikeana ja niukkana on hienoa nähdä että meillä on suuria tiehankkeita suuria infrahankkeita kuten valtatie viisi mikkeli juva luumäki imatra venäjän raja kaksoisraidehanke ja niin edelleen nämä ovat sellaisia sellaisia hankkeita jotka varmasti parantavat suomalaisen liikenneinfrastruktuurin laatua tulossa tietysti talvella on on uusiakin suunnitelmia nythän me olemme käsitelleet käsitelleet liikennekaari ykköstä ja mielelläni mielelläni kuulisin ministerin kaavailuista liikennekaaren seuraavien vaiheiden vaiheiden suhteen millä aikataululla ja millä sisällöllä

arvoisa herra puhemies talousarviossa hyvää on se että perusväyläverkon korjausvelkaa lyhennetään yhteisesti sovitun mukaisesti ja että myös pienemmille mutta erittäin tärkeille liikenneturvallisuutta parantaville hankkeille kuten raahen ja haapaveden hankkeille on talousarviosta löytynyt rahaa tästä kiitos kuuluu tietysti heille jotka ovat määrärahoja valtiovarainvaliokunnassa ja muutenkin edistäneet

oma auto niin myös meidän perheessä jos oma auto on ainoa liikkumisväline niin sen käyttökustannukset eivät saa muodostua esteeksi työssäkäynnille lasten harrastuksille tai opiskelulle kysyisinkin teiltä arvon ministeri kuinka kohtuuhintainen liikkuminen mahdollistetaan kestävällä tavalla kaikille kansalaisille asuinpaikasta riippumatta

arvoisa puhemies liikenne ja viestintäministeriön kaavailema maksukokeilu saariston yhteisalusliikenteessä on ollut laajalla lausuntokierroksella joka päättyi viime perjantaina ja varsinkin tämä maksujen suuruus maksutaulukko on saanut erittäin kovaa kritiikkiä osakseen maksut olisivat pahimmillaan kymmeniätuhansia euroja vuodessa tämän maksutaulukon mukaan mutta kritiikkiä on saanut myöskin se idea että luotaisiin kilpailtuja markkinoita alueelle missä käytännössä markkinoita ei ole eikä voi olla olemassakaan ympäri vuoden ministeri ehtinyt tutustua tähän tähän palautteeseen materiaaliin ja mikä on hänen ensivaikutelmansa siitä palautteesta
arvoisa puhemies työpaikkoja on luotava kaikkialle suomeen ja tässä oppositionkin näkökulmasta voi antaa tunnustusta tästä perusväylänpidon lisärahoituksesta mutta sitten toisaalta olen äärimmäisen huolestunut siitä millä tavalla näitä liikenneyhteyksiä heikennetään näillä perusväylillä elikkä nämä joukkoliikenneyhteydet on turvattava tarvittaessa ostopalveluina ympäri suomea haluaisinkin tietää ministeriltä tarkemmin että kun näitä vrn ostoliikennepalveluita on heikennetty ja samoin myöskin bussiliikennettä niin miltä nämä näkymät näyttävät haja asutusalueitten näkökulmasta miten voidaan varmistaa se että myös sieltä pystytään työmatkaliikenne hoitamaan vai onko sitten ainut vaihtoehto oma auto vielä ehkä lopuksi haluaisin todeta että on hyvä että mikkeli juva väliä viitostiestä lähdetään korjaamaan mutta millähän aikataululla sitten siitä siirrytään pohjoisempaan elikkä siellä tarvittaisiin sitten leppävirralle

arvoisa puhemies suomi tarvitsee lisää työtä jotta voidaan saada lisää työtä tarvitaan investointeja ja niiden edellytys on se että yhteiskunnan perusinfra toimii muun muassa liikenneyhteydet tästä hyvänä esimerkkinä ovat esimerkiksi kehärata ja länsimetro joiden vaikutus pelkästään rakentamisen kasvuun on rakennusteollisuuden arvion mukaan se että jopa puolet koko rakentamisen kasvusta johtuu näistä liikenneinvestoinneista arvoisa puhemies tämän takia edustaja taimelan esille ottama

nyt erittäin olennainen ensin te esititte ostoliikenteen leikkauksia sen jälkeen olette peruneet niitä tai korvanneet niitä vrn velvoiteliikenteen lisäämisellä mutta teette sen vain vuosi kerrallaan ja tänään lännen median lehdissä kerrotaan että haluatte purkaa tämän vrn sopimuksen henkilöliikenteestä heti kun mahdollista tai ainakin aikaisemmin kuin tähän mennessä on sanottu kuinka pitkään maakunnissa pitää investointeja odottaa kuinka pitkään siellä voidaan epävarmuuden tilassa mennä vuosi kerrallaan milloin maakunnat voivat ryhtyä investoimaan arvoisa ministeri

on erittäin hyvä asia että tämä hallitus on ottanut tosissaan tämän tämän ajatuksen samalla toteutetaan myös kaikkien puolueiden yhteistä tahtoa sillä viime kaudella tuo parlamentaarinen korjausvelkatyöryhmä raportissaan kiinnitti kolmeen tärkeään asiaan huomiota se oli korjausvelkarahoitus joka nyt toteutuu toinen oli investointeihin uusia rahoitusmalleja niitä ollaan nyt kehittämässä tuon liikenneverkkohankkeen myötä kolmas tärkeä asia oli liikennesuunnittelussa pitää päästä pitkäjänteiseen yli vaalikausien ulottuvaan suunnitteluun ja siihenkin on suunnitelmia olemassa olisi tärkeää että yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeää liikenneverkkoa kehitetään parlamentaarisella yksituumaisuudella sillä toimeksiannolla joka viime kaudella tähän annettiin

ole koko historiassa varmasti ollut kiitoksia ministerille ja voimia täytyy sanoa näin että moni asia on nyt niin kuin jos verrataan yöllä ja päivällä edellisellä kaudella oli yö nyt on päivä esimerkiksi tämä korjausvelan kurominen miljardilla umpeen onhan se kova sana kun tiedossa vielä on että tavoitteena on kuten valtiovarainvaliokunta linjasi että sitä pitää jatkaa näistä kehittämishankkeista nyt tällä kertaa näitä kehittämishankkeita on koko suomeen tuetaan maakuntien elinvoimaa ja kehittymistä ei vain yhdellä alueella suomessa vaan koko suomen alueella ja mikä tärkeää panostetaan myös myös yksityistiepuolelle täällä on puhuttu paljon biotaloudesta ja se tarkoittaa sitä että väyläverkon pitää myös yksityistiellä olla olla kunnossa oppositiolle sanoisin sen verran että odottakaa esityksiä perehtykää niihin älkääkä kaikkia ampuko heti ensin alas ja sitten vasta mietitte olikohan tämä hyvä tai huono tällainen ystävällinen ohjeistus

todellakin liikennejaostossa hyristiin tyytyväisyyttä tämän budjettiesityksen osalta liikenne ja viestintä on tavattoman tärkeä osa tätä yhteiskunnan uudistamista ja siinä on nyt vauhti päällä kiitokset ministerille ja hallitukselle nyt tapahtuu pysähtyneisyyden aika on ohi erityisen merkittävää on se että perusväylänpitoon löytyy rahoitusta ja vielä tärkeämpää että korjausvelkaa voidaan lopultakin lyhentää se on kasvanut jopa vuosikymmeniä ja nyt ensi kerran historiallisesti siihen tartutaan ja sitä lyhennetään tavattoman tärkeä merkitys työllisyys kasvu turvallisuus liikenteen sujuvuus ovat niitä arvoja joita meidän pitää edistää ja tällä budjetilla se se toteutuu ongelmiakin jää esimerkiksi keski suomessa vaajakosken kohta jyväskylän pohjoispuolella oleva moottoritieosuus ja jämsä orivesi rataosuus ovat ongelmia

puhemies on totta että tämä hallitus on lisäämässä nyt korjausvelkatyöryhmän esityksen mukaan rahoja ja se on hyvä asia mutta sitten pitää tietenkin muistaa toinen puoli nyt ei enää sitten kehittämisrahoja juurikaan tälle vaalikaudelle riitä ainoat mitkä mitkä rahat tulevat ovat raide jokeri pääkaupunkiseudulle tampereen kaupunkiratikka siis muu suomi jää ilman kehittämisrahoja tämän hallituksen aikana kun katsotaan suomea tällä hetkellä tärkein on teollisuuden toimintaedellytysten parantaminen koko suomessa jos meidän kolme maakuntaamme pohjanmaa etelä pohjanmaa ja keski pohjanmaa ovat tällä hetkellä suomen nopeimmin kehittyvä alue viisi tärkeää hanketta olisi ollut mutta mitään tietoa näitten hankkeitten eteenpäinviemiseksi ei tällä hallituskaudella tule olemaan

oppositiopuolueilta rakentavaa otetta ja kyllä täältä tulee jos me vain saamme puheenvuoroja mutta kun te isot puolueet saatte niin paljon puheenvuoroja verrattuna meihin niin näitä kehuja tulee sitten harvoin

ja olen ymmärtänyt että kakkosvaihe on suunnitteilla ja käynnissä haluaisin vahvistuksen tästä nyt ministeri berneriltä että miten se hanke etenee
vastauspuheenvuorot edustajille eestilä ja kalli sen jälkeen ministerin vastaus ja sen jälkeen toinen debattikierros

arvoisa puhemies hallitus itse asiassa toimii aika oppikirjamaisesti se parantaa kilpailukykyä ja tekee suuria julkisia investointeja tällä kertaa tiestöön ja

kyllä tämä hallitus oikeasti niin kuin edustaja rantakangas sanoi saa tämmöisen historiallisen mitalin että se on kääntänyt parikymmentä vuotta jatkuneen omaisuuden laiminlyönnin selvästi uuteen uskoon mutta se edellyttää että myös jatkossa investoidaan samalla tavalla

herra puhemies edellisen keskustelun aikana me kävimme keskustelua siitä mitenkä saataisiin syntymään enemmän investointeja yrittäjyyttä ja suomalaista työtä ainakaan ei voi liikenneministeri berneriä syyttää siitä etteikö hän olisi yrittänyt luoda edellytyksiä omalta osaltaan niin että ennustettavuus verkon kunto ja toimivuus koko suomen alueella tulevaisuudessa olisi nykyistä parempi sen tähden minäkin yhdyn niihin niihin kiitoksiin joita täällä on esitetty ja toivotaan että liikennesektorin parannukset osaltaan vaikuttavat siihen että se myötätuuli joka joka nyt on näköpiirissä voisi vahvistua ja varmistua osaltaan tietenkin pieni pettymys on se että tämä kor jausvelan jaksotusohjelma painottuu hiukan jälkijättöiseksi mutta kun se vain pitää niin

viisi minuuttia

aloitan tästä tietoturvakysymyksestä koska se oli ainoa kysymys joka liittyi viestintään on selvää että tietoturva on kysymys joka tulee entistä laajemmin koskettamaan meidän tulevaisuuttamme meidän toimintavarmuuttamme huoltovarmuuttamme ja myöskin yritysten näkökulmasta kilpailukykyä tästä näkökulmasta on tärkeää että me pystymme tulevaisuudessa havaro toimintaan osoittamaan lisärahoitusta ja myöskin huolehtimaan siitä että suomessa syntyy osaamista koulutusta ja myöskin vapaaehtoista toimintaa yritysten ja viestintäviraston välille jotta me pystymme aidosti luomaan suomesta maailman tietoturvallisimman ympäristön

sekä kehittämishankkeisiin tarvitaan ilman muuta lisää näkyvyyttä tulevaisuuteen meillä on on ollut historiallisen alhaiset varat tällä hallituskaudella käytettävissä niin perusväylänpitoon kuin myöskin kehittämishankkeisiin se on edellyttänyt meiltä myöskin hyvin paljon pohdintaa ja harkintaa siitä miten infran rahoitusta voidaan turvata pitkäjänteisesti lisätä ennustettavuutta

käsitellään ensi kevään aikana esko ahon lauri lauri lylyn ja inka meron tekemä visio suomi kaksituhattaviisikymmentä siitä millaisen infraympäristön suomi tarvitsee valmistuu maaliskuun loppuun mennessä sen yhteydessä on tärkeää myöskin käydä parlamentaarinen keskustelu siitä millä tavalla pitkäjänteistä ennustettavuutta infrainvestointeihin voidaan suomeen luoda joukkoliikennepalvelut ovat meillä aivan keskiössä liikennekaari on etenkin hanke jolla pyritään lisäämään palveluita hyödyntämällä digitalisaatiota mutta myöskin mahdollistamalla henkilöliikenteen tavarakuljetusten ja postin yhteiskuljetuksia sekä luomalla paremmat edellytykset yrittäjyydelle on tavoite huolehtia siitä että koko maassa etenkin haja asutusalueella paranevat joukkoliikennepalvelut kaikille osapuolille ja että ne ovat myöskin kannattavia tuottaa liikennekaari astuu voimaan ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakahdeksantoista jos eduskunta näin hyväksyy se mahdollistaa myöskin sen että toivottavasti ostoliikenteeseen tarkoitetut varat pystytään aidosti hyödyntämään sinne missä ne tuottavat myöskin eniten hyötyä junaliikenteen osalta hallitus on antanut välikysymysvastauksessaan lokakuussa kaksituhattaviisitoista vastauksen siitä että junaliikenne tullaan avaamaan kilpailulle tämä ei tarkoita sitä että tarjonta vähenee vaan tämä tarkoittaa sitä että tarjontaa tullaan lisäämään se mahdollistaa myöskin sen että voidaan lisätä alueellista liikennettä tämä on myöskin erittäin tärkeää kun katsotaan maakuntauudistusta kokonaisuudessaan jossa maakunnat tulevaisuudessa ovat myös liikenteen järjestäjiä silloin on on mahdollista synnyttää enemmän lähijunaliikennepalveluita sekä mahdollistaa myöskin kilpailutuksen kautta että ostoliikenteeseen käytettävät varat ovat aidosti tehokkaassa käytössä ja että me saamme parasta mahdollista vastinetta kilpailun avaaminen ei edellytä lainsäädäntöä kysymys on vrn ja liikenne ja viestintäministeriön välisestä sopimuskysymyksestä ja näin ollen tässä kohtaa emme tarvitse lainsäädäntömuutoksia sen sijaan olemme tehneet laajaa selvitystä junaliikenteen kilpailutuksen edellytyksistä ja kaikki toisistaan riippumattomat selvitykset tuottavat saman tuloksen junaliikennettä kilpailuttamalla saadaan lisää tehokkuutta meidän raiteille saadaan myöskin enemmän tarjontaa ja palveluita

joukkoliikennepalveluita parantamalla liikennekaarta hyödyntämällä kilpailua lisäämällä näin pystymme parempiin palveluihin ja myöskin huolehtimaan siitä että liikenne pystyy erittäin vaativaan tavoitteeseen liikenteen päästöjen vähentämiseksi kiitos jatkamme
debattia puheenvuoroja voi varata viides painiketta painaen

puhemies kiitän ministeriä siitä että olitte rehellinen todetessanne että tällä hallituskaudella on historiallisen alhaiset varat käytössä sekä perusliikenteen pitoon no juuri äsken ministeri näin totesi katsotaan myöhemmin pöytäkirjasta toisaalta myös on hyvä todeta että erityisesti kehittämishankkeet ovat todella vähäiset samaan aikaan juuri tulleiden tietojen mukaan orastavasta kasvusta kahdella isolla hankkeella kehäradan ja länsimetron osalta on saatu ihmeitä aikaan puolet suomalaisesta talouskasvusta jonka varaan nyt hallituskin rakentaa siltä osin uskon että tarvitaan lisää kehittämishankerahoitusta jotta me voimme aidosti luoda kasvua ja minusta on vinha perä siinä mitä ministeri äsken totesi että nyt olemme historiallisen alhaisessa tilanteessa liikennemäärärahojen osalta lisäksi minä pelkään tätä markkinaehtoista ajattelua minä ministeri teitä hiukan varoittaisin siitä että viime hallituskaudella sekä vasemmiston että kokoomuksenkin ministerit uskoivat että markkinat eivät kyllä koko suomea pelasta liikenteen osalta ja niiden varaan ei pitäisi liikaa vannoa

liikenteen kentältä on tullut kiitoksia tästä korjausvelan hoitamisesta se on todella historiallinen raha mutta kehittämishankkeisiin tarvitaan rahaa ja yksi niistä on helsinki atlantti tie elikkä se että suomen teollisuus haluaisi viedä tavaran kolmostietä merenkurkkuun siitä yli uusilla laivoilla mitkä tulevat sinne ja sitten aina tonnimäärältään suurille aluksille norjaan myös norjasta ja ruotsista on halua suomen kautta kuljettaa tavaraa venäjälle sitten kun pakotteet aikanaan loppuvat kysyisinkin ministeriltä nyt kun liikenneverkkoyhtiöitä aletaan kehittämään ja avaamaan voitaisiinko ajatella että kolmostie olisi todella live oyn pilottihanke se palvelee kolmea viiva viittä maakuntaa ja se olisi nimenomaan tärkeä koko suomelle että me saisimme tämän viennin tätä kautta menemään ennen kaikkea näkisimme suurena edistysaskeleena tämän että myös tuo hämeenkyrön ohitustie saisi rahansa ettei tarvitse suurten rekkojen kulkea keskellä kylää liikenneympyröissä

arvoisa puhemies kyllä täytyy antaa kiitosta siitä että perusväylänpitoon ja korjausvelan pienentämiseen on ryhdytty päättäväisesti mutta samaan hengenvetoon pitää todeta että kehittämishankkeet ovat jäämässä jälkeen aikaisemmasta vauhdista ja se voi olla riski myöskin ten tukien saamiseen me tarvitsemme mittavia kehittämishankepäätöksiä jotta voimme myöskin maksimoida euroopan unionista tulevat mahdolliset tuet täytyy antaa kiitosta myös näille raideliikenneratkaisuille niin raide jokerille kuin tampereenkin raitiotielle ja aiemmalle metron jatkamiselle ja kuten täällä edustaja krista kiuru totesi niin liikennehankkeiden yhteiskunnallisia vaikutuksia täytyy tosiaan arvostaa vähän vähän laajemmin ne mahdollistavat talouskasvua ne mahdollistavat yhdyskuntarakenteiden kehittymistä asuntorakentamista ja niin edelleen elikkä on ihan oikein rakentaa sinne sinne missä on kasvua ja pöhinää eikä sinne missä uudella hankkeella toivotaan syntyvän liikennettä

suomalainen y tunnus autojen täytyy olla rekisteröityjä suomeen ja kuskien on osattava riittävästi suomea kuskien on osattava myös palvella erityisryhmiä kuten vammaisia ja eläkeläisiä hyvä niin ja aikaa uudistukseen sopeutumiselle yrittäjillä on kyllä nähdäkseni riittävästi arvoisalta ministeriltä kysyisin näistä kaikista hyvistä toimenpiteistä huolimatta taksialan yrittäjiltä paljon tulee edelleen huolta siitä tuleeko suomenlahden eteläpuolelta porukka tekemään tätä tärkeää työtä heidän puolestaan jota he luotettavasti ovat tehneet miten vastaatte tähän taksiyrittäjien esittämään huoleen

esityksessä nimenomaan korjausvelka asiaan koska verisuonet valtiolle on tiestö ja väyläverkosto kaiken kaikkiaan miljardiluokan panostukset siihen on hyvä avaus ja toivon että tälle asialle löytyy jatkoa tulevinakin vuosina muun muassa edustaja harry wallin kiinnitti huomiota että oulun seudulle ei tule merkittäviä uusinvestointeja kyllä täällä kuluvan kauden uushankkeissa on muun muassa nelostien iso ratkaisu eli pohjoiseenkin tehdään isoja hankkeita se vaikuttaa myös seinäjoen seudulle ja junat liikkuvat siellä siellä eli kyllä tämä hallituksen esitys on hyvin sellainen koko maata kattava siitä lämmin kiitos korjausvelka kaiken kaikkiaan ja yksityistierahat ja nämä ovat asiat mitkä tullaan tulevana vuonna ratkaisemaan infra oyn selvityksen aikana toivonkin että siinä keskustelun yhteydessä turvataan entistä paremmin suomalainen tieverkosto

arvoisa puhemies olen huolissani valokuitu ja kaapeliverkon kattavuudesta valtioneuvoston nolla kahdeksan asettamaa periaatepäätöstä valokuitu ja kaapeliverkon kattavuudesta ei ole saavutettu ja verkkojen rakentamisen rakentamisen vauhdittamiseen tulisi etsiä keinoja mitä keinoja ministerillä on on mielessä ja toisena asiana hanko hyvinkää radan sähköistäminen olisi hyvä hyvä kehittämishanke se olisi kannattavaa ja se olisi

arvoisa puhemies edustaja blomqvist kysyi elikkä tästä laajakaistarakentamisen tuesta vuodelta kaksituhattayhdeksän oli tämä laki ja nyt kun siellä on investointeja tehty on käynyt niin että nyt kun ollaan uudistusta sille laille sorvaamassa niin sillä tuetaan enemmän sitten sitä investointia kuin mitä aikaisemmin mutta siellä on paljon tehty sellaista työtä jossa on kymmenillä miljoonilla investoitu ja otettu sitä vastaan velkaa ja nyt sitten olisi ollut mukavampi olla investoimatta ja odottaa tätä parempaa lahjaa valtiolta olisin kysynyt ministeriltä onko tässä mitään tehtävissä vai

puhemies viime aikojenkin valossa voimme todeta että on hyvin tärkeää että suomalainen media on riippumaton ja että suomalaiset voivat luottaa median riippumattomuuteen viittaan tässä nyt tietenkin tähän yleisradioon ja siihen kuinka tärkeää on varmistaa pitkäjänteinen rahoitus yleisradiolle ja siten vielä että se ei toden totta ole mikään hallituksen radio vaan muistamme aina sen periaatteen että se on eduskunnan ja kansalaisten radio nämä asiat ovat hyvin hyvin tärkeitä ja tänä päivänä niitä ei voi liikaa alleviivata siksi puhemies minun kysymykseni nyt liittyy kun puhumme valtion talousarviosta että on hyvä ja tärkeää että on sitouduttu ikään kuin siihen että keväällä viimeistään tulee tämä kehykseen mutta tämä ei riitä puhemies ja arvoisa ministeri tämä ei riitä me keskustelemme tässä ja nyt valtion talousarviosta ja ja tämä ylen rahoituksen siirto kehyksen ulkopuolelle satosen työryhmän mukaisesti pitäisi tehdä tässä ja nyt mitä vastaatte tähän miksi tätä ei tehty tässä ja nyt

on totta että yleisradio on eduskunnan alainen radio ja parlamentaarinen työryhmä valmisteli niitä tiettyjä esityksiä joita nyt täytäntöön pistetään yleisradiossa tiedän että ministeri on tarkkaan selvittänyt sen milloin tämä kehyksen ulkopuolelle siirto voidaan tehdä siitä on nyt turha enää täällä jankata kannattaisi uskoa tosiasiat silloin kun ne kerran rehellisesti kerrotaan haluaisin lämpimästi kiittää ministeriä sektorista jota hän on on hoitanut erittäin tarmokkaasti määrätietoisesti ja hyvin vahvasti tulevaisuuteen katsoen tämäntyyppistä lähestymistapaa me tarvitsemme jotta me pärjäämme myöskin tulevaisuudessa nämä merkittävät hankkeet jotka nyt työllistävät ympäri suomea ovat olleet yksi syy siihen että suomi on tänä päivänä nousussa ja ihmisillä on palaamassa usko tulevaisuuteen

arvoisa herra puhemies täällä on jo aikaisemmissa puheenvuoroissa hieman sivuttu kyber ja tietoturvallisuusasioita ja tällä teemalla jatkaisin nimittäin kyber ja tietoturvallisuuteen liittyvillä toiminnoilla on keskeinen merkitys yhteiskunnan kriittisten toimintojen kannalta julkisen hallinnon lisäksi erityisesti suomalaisten yritysten kyber ja tietoturvallisuuden tason pitää olla hyvä konsulttiyritys ey julkaisi kyselyn koskien yritysten tietoturvaa ja verkkohyökkäyksiltä suojautumista kyselyyn vastasi yhteensä tuhatseitsemänsataakolmekymmentäviisi yritystä ympäri maailmaa näistä vastaajista kahdeksankymmentäkuusi prosenttia oli sitä mieltä että heidän yrityksessään kyberturvallisuuden hallinta ei vastaa täysin liiketoiminnan tarpeita ja viisikymmentäseitsemän prosenttia puolestaan kertoi että yrityksessä oli viime aikoina koettu merkittävä tietoturvallisuuteen liittyvä häiriö tai hyökkäys kysyisin ministeriltä miten ministeriön taholta voitaisiin tukea suomalaisten yritysten varautumista kyberuhkiin

arvoisa puhemies lappia piinaavat postinjakelun viivästykset ovat saaneet monen ihmisen mitan läikkymään yli useita päiviä myöhässä olevat kutsut lääkäriin vanhoina painoksina saapuneet lehdet ja tilaisuuksien peruuntumiset myöhässä tulleen kutsun vuoksi ovat aiheuttaneet mielipahan lisäksi myös kustannuksia sain myös vastikään kuulla nuoresta naisesta jolle oli tullut kutsu postitse työhaastatteluun tätä kirjettä saanut niin karenssi paukahti päälle onneksi sitten kovan työn kautta hän sai oikaistua tämän asian mutta nämä ovat tosi vaikeita asioita ihmisten arjessa lappi on toiminut ennakkonäyttämönä tälle postin uudistukselle kun postia on jaettu miten sattuu vaikka laki edellyttää viisipäiväistä jakelua tämä postin omapäinen toiminta on antanut lappilaisille esimakua siitä mitä kolmipäiväiseen jakeluun siirtyminen tarkoittaisi käytännössä ministeri kiuru ei antanut viime kaudella postin livetä tästä viisipäiväisestä jakelusta ja ja toivon tässä myös tätä samaa linjaa

tällä hetkellä on nyt sitten myös jouluruuhka postista on sanottu että se yritetään selvittää mahdollisimman hyvin todella vaikeaa ja hankalaa aikaa kun jaettavan postin postin määrä on vähentynyt todella paljon ja vähenee koko ajan menemme koko ajan enemmän ja enemmän sähköiseen toimintaan kuka meistä on viimeksi lähettänyt muun kuin joulukortin postin kautta nyt kun postin kannattavuus heikkenee me olemme joutuneet miettimään mitä uusia toimintamalleja postissa tulisi tehdä kaikille on postin tultava jatkossakin ja tosiaankin meille sinne lappiin syrjäseuduillekin postin on jatkossa toimittava ja nyt kun postin lain uudistus on se että meillekin se posti jaetaan jatkossakin asianmukaisesti joka ikinen arkipäivä nyt kysynkin jos me emme nyt muutoksia alkaisi tekemään niin miten kävisi ensi vuonna tulisiko jouluposti ajallaan entä seuraavana vuonna olisiko sitä postia asianmukaisesti

edellisen teeman yhteydessä puhuttiin paljon meidän kasvun edellytyksistä ja paranemisesta tässä mielessä toivoisin että tämä puoliväliriihi olisi paikka missä tämän kasvun varmistamisen hyvän kierteen varmistamisen eteen tehtäisiin jotakin minä toivon että salissa jaksettaisiin kuunnella näitä juttuja

kiitoksia ajatus olisi siis se että olisiko mahdollista ja tämä on vähän laajempi kysymys ottaa vähän riskejä ja etunojaa ja puoliväliriihessä tehtäisiin tämmöinen investointiohjelma johon liittyisi rohkaisua yksityisen sektorin investoinneille tämän positiivisen kierteen vahvistamiseksi mutta myös sellaisia julkisia investointeja joilla on semmoista vipuvaikutusta myös että yksityinen investoija voisi tulla mukaan tällaisia tietysti ovat infra asiat mutta myöskin energia ja ilmastostrategiaan liittyvä liikenteen sähköistämisen tavallaan ohjelma askelta liikenteen sähköistämisessä ja kysyisin miltä tämmöinen ajattelu ministerin korvissa kuulostaa

arvoisa puhemies suhteellisen nuoresta iästäni huolimatta olen kuitenkin jo neljättä kautta eduskunnassa ja yksi asia mikä kautta näitten vuosien on tullut kentällä hyvin usein vastaan on kysymys siitä miten on mahdollista että kun pieni ja köyhä suomi on aikanaan rakentanut tämmöisen tieverkoston mikä meillä on niin meillä ei ole varaa pitää sitä yllä miten se voi rapistua vuosi vuodelta tämä on tullut vastaan ja kieltämättä tämä on ollut semmoinen kysymys mihin en ole oikein osannut vastata miten se todella onkin ollut näin kai siinä on ollut kysymys siitä että ei ole ollut riittävää poliittista huomiota ja osoittaa siihen resursseja mutta nyt on hallitus tekee miljardiluokan panostuksen korjausvelan taittamiseen voi sanoa että se on jo historiallinen ratkaisu koska vuosikausiin aikoihin tälle ei ole tehty mitään nyt hallitus on antanut ministeri bernerille työkalut vaikuttaa tähän asiaan ja hän niitä myöskin käyttää kiitän tästä linjauksesta

arvoisa puhemies yritän kattaa laajasti kaikkia eri osa alueita joita tässä keskustelussa on käyty läpi yle tullaan siirtämään kehysten ulkopuolelle ja saamieni moninkertaisten kysymysten jälkeen totean yhä aina saman vastauksen että se on mahdollista siirtää vain kehysneuvottelun yhteydessä olen sitä esittänyt hallitukselle monta kertaa että noudatamme tässä ylen parlamentaarisen ryhmän tahtoa ja tulen huolehtimaan että sitä tullaan noudattamaan

ratkaisun joka tyydyttää sekä matkailun edistämiseen liittyviä tarpeita että sitten toisaalta vakiasiakkaiden tarvetta joka heillä on ympäri vuoden laajakaista asia on meille erittäin tärkeä me haluamme pitää huolta siitä että suomi digitalisoituu ja että meidän elinkeinoelämä pystyy aidosti kasvamaan digitalisaation mahdollistamassa ympäristössä tämä tarkoittaa myöskin sitä pitää olla hyvät valmiudet viisi g tä kehittäessämme ja meidän pitää myöskin huolehtia siitä että meidän kiinteät laajakaistat ovat aidosti riittävästi katettuna koko maassa tätä varten olemme neuvotelleet yksityisen sektorin toimijoiden kanssa yhteisestä investointiohjelmasta tai pikemminkin niin että yksityinen sektori investoi ja hallitus luo mahdollisuuden eli keventää normeja ja mahdollistaa nopeamman rakentamisen edellytykset

jonka tavoitteena on lieventää tuetun laajakaistarakentamisen tukiehtoja ja siten parantaa nopean laajakaistan saatavuutta etenkin pien ja haja asutusalueilla tämä ohjelma pyrkii nyt siihen että kevennetään sitä mitä aiemmin on tehty ja samalla mahdollistetaan paremmin uudet investoinnit kyberuhkiin valmistautuminen on on lähtökohta joka on elinkeinoelämää erittäin paljon keskusteluttanut viime aikoina tässä on hallituksen periaatepäätös tietoturvasta olemassa samalla pyritään myöskin käymään jatkuvaa vuorovaikutusta elinkeinoelämän kanssa siitä miten valmiuksia yrityksissä voitaisiin edistää tämä vaatii sekä osaamisen kasvattamista että myöskin sitä että viestintäviraston palveluita pystytään parantamaan ja lähtemään entistä tarkemmin palvelemaan yksittäisiä yrityksiä eikä pelkästään sitten niitä jotka ovat huoltovarmuuden kannalta keskeisiä tässä pyrimme panostamaan entistä parempiin ja teemme parhaillaan virastoselvitystä jolla pyritään katsomaan miten tähän muutokseen joka on menossa pystytään paremmin vaikuttamaan postilailla ja postilakiuudistuksella pyritään aidosti siihen että meillä säilyy viisipäiväinen jakelu koko maassa me haluamme kuitenkin mahdollistaa postille sopeutumisen paremmin siihen että postimerkillä varustetut kirjeet jotka ovat yleispalveluvelvoitteen piirissä vähentyvät koko ajan niin postilta kevennettäisiin sääntelyä tämän osalta sen takia olemme lähteneet siitä liikkeelle että kun

edustaja ihalaisen ajatus siitä että pystyisimme löytämään yhteisiä ratkaisuja yksityisen ja julkisen sektorin välille investoimaan on osa tätä liikenneverkkoselvitystä jota parhaillaan tehdään tavoite on että pystymme siitä tekemään päätöksiä sitten kehysriihen aikana tai puoliväliarvion yhteydessä

suomessa on tällä hallituskaudella tehty erittäin merkittävä suunnanmuutos teiden ja ja ratojen kuntoon laittamiseksi iso linjamuutos on se että nyt panostetaan perusväylänpitoon aiempaa enemmän ja pysäytetään jatkuvasti vuosia kasvanut väylästömme korjausvelka joka on noin kaksi pilkku viisi miljardia se on hyvä asia että nyt panostetaan nimenomaan perusväylänpitoon noin kolmesataa liikenneväylähanketta tuovat työtä ja toimeentuloa koko suomeen ja parantavat myöskin ihmisten liikenneturvallisuutta sitä kaivataan huomionarvoista on myös se että yksityisteiden peruskorjauksiin tulee kymmenen miljoonan vuotuinen lisämääräraha uusia isoja liikenneväylähankkeitakin aloitetaan myös ensi vuonna muun muassa valtatie neljä oulu kemi valtatie viisi mikkeli juva valtatie kahdentoista lahden eteläinen kehätie kaksoisraide luumäki imatra ja arvoisa edustaja harry wallin nämä ovat muualla kuin kehä kolmosen läheisyydessä olevat nämä ovat ympäri suomea

arvoisa puhemies täällä on näiden tieliikennehankkeiden ja infrahankkeiden osalta käyty hyvää keskustelua siitä millä tavalla ne ovat juuri niitä kasvun moottoreita ja kasvun synnyttäjiä siinä mielessä on kyllä paikallaan antaa hallitukselle ja ministerille kiitosta siitä että ensi vuonna myös suunnittelumäärärahaa tulee uuden nopean junayhteyden suunnitteluun helsinki turku välille ja jos katsotaan sitä hanketta laajemminkin niin on nimenomaan tukholma pietari kasvukäytävänkin hyödyntämisestä siihen hankkeeseen on mahdollista saada myös eu rahoitusta ja ja se olisi keskeinen hanke niin työllisyyden kannalta kuin myös ihan työvoiman liikkuvuuden kannalta ja varmasti iso positiivinen signaali myös asuntotuotannolle toivottavasti tämä etenee rivakasti sitten olisin myös kysynyt sitä samaa asiaa mihin edustaja blomqvist viittasi että miten hanko hyvinkää radan sähköistäminen on

katsonut tämän vuoden ja ensi vuoden alun lisäksi myöskin laajempaan tulevaisuuteen yksi sellainen ilmasto ja energiastrategian suuri kysymys on on sähköautot ja liikenteen sähköistäminen mutta myöskin päästövähennystavoitteet jotka kohdistuvat erityisen voimakkaasti liikennesektorille mitä keinoja te arvoisa ministeri näette että me saavuttaisimme jo lähivuosina viimeistään vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä kaksisataaviisikymmentätuhatta sähköautoa ja kenties myöskin biokaasuautoa mitä se merkitsee infralle mitä se kenties merkitsee ehkä verotuksen näkökulmasta kenties myöskin liikenneverkkoyhtiön näkökulmasta

arvoisa puhemies haluan lausua lämpimät kiitokset ministeri bernerille siitä että tämä korjausvelkapaketti joka on on nyt päätetty kyllä jakaantuu poikkeuksellisen tasaisesti ympäri maata ymmärrän että varmaan joissakin maakunnissa koetaan että olisi ollut tarve suuremmallekin rahoitukselle mutta minulla on se käsitys että tässä taustalla on objektiiviset kriteerit joilla näitä on arvioitu etenkin lappilaisena pitää olla erityisen tyytyväinen että

herra puhemies on aivan erinomaista että tähän perusväylänpidon jälkeenjääneisyyteen ministeri berner tarttunut erittäin jämäkästi ja mukaisesti on saatu merkittäviä määrärahalisäyksiä teiden ja radanpidon parempaan tilaan saattamisessa tässä keskustelussa olen ihmetellyt muutamien demarien puheenvuoroja kun tuntuu ettei niitä rahoja ole sitten tullutkaan esimerkiksi edustaja krista kiurun puheenvuorossa tuntui että perusväylänpitoon on rahaa vähän ihmettelin että mitähän budjettikirjaa hän lukee mutta toivottavasti hän löytää oikean kirjan hyllystään lähipäivinä se mikä tässä on tärkeää on se että suunta on vaihtunut se näkyy maakunnissa ihan aidosti viime kesänä se näkyi jo teiden päällä kun ajeli pitkin suomea niin yhä useammassa kohteessa joutui odottamaan liikenteen jonossa kun tietä tietä korjattiin kysynkin nyt ministeri berneriltä kun tämä

nousi teidän puheenvuorossanne esille niin mikä on teidän näkökulmanne siihen että kun on äärimmäisen tärkeä hanke niin löytyykö tähän merkittävät rahavarat nyt koska tämä on maakuntien parasta kehittämistä kun laitetaan valokuidut kuntoon

puhemies objektiivinen riippumaton tiedonvälitys on yksi demokratian tukijaloista nyt vaikuttaa siltä että sananvapaus suomessa jos ei rapaudu niin ainakin menee hurjasti alaspäin hämmästys on suuri kun katsomme asiaa että vaikuttaa siltä että näin käy hallituksen toimesta toki ei koko hallituksen vaan

kun tehtiin yle laki niin se tehtiin sitä varten että yleisradio voi toimia vapaasti ja objektiivisesti se oli se pohjatarkoitus nyt näyttää siltä että on käynyt toisin nyt kun näköjään ei edes haluta pikaisesti siirtää yle rahoitusta kehysten ulkopuolelle haluaako hallitus sitä että tästä edespäinkin yleisradio hyppää kun hallitus sanoo että hyppää milloin te päätätte sen että yle saa työskennellä rauhassa nyt se tietää jo sen että indeksejä ei ei huomioida ja se ja se jo vaikuttaa aika paljon siihen mitä voidaan tehdä mutta milloin yle pääsee riippumattomaksi

joskus menettäminen on voitto

live oy siinä on merkittäviä panostuksia tulevaisuuteen ja ja infraan ja se on parlamentaarisen työryhmän tavoitteiden mukaista tällä kaudella oppositiokin on sanonut että tase töihin ja näyttää olevan siis myöntyväinen tämänsuuntaiseen selvitykseen onko totta että tätä kautta voidaan saada enemmän esimerkiksi eu rahaa näihin infran kunnostuksiin sitten yksi asia mikä siinä on puhututtanut mikä on valtionosuus sen omistamisessa nämä vaihtoehtoiset polttoaineet miten se jakeluverkosto tulee vaatiiko se investointeja sitten maas on joukkoliikenteen kehittämistä siinä on tämä tieto ja maksurajapintojen aukaisu onko sitä informoitu riittävästi että toimijat tekevät sen oikein

herra puhemies pitää kiittää myöskin ministeri berneriä siitä millä tavalla on yrittäjyyttä työllisyyttä näillä ratkaisuilla ja ja ympäri suomen tuotu kaikkien kansalaisten näköpiiriin siitä tulee isoa kiitosta että on työllistetty moniakin todella totta kai välillä tuntuu pieniltä hankkeilta mutta kun mietitään niin iso kiitos siitä hieman otan yhden toisen asian esille mietinnössä on lisätty myöskin pääluokkaan jonkun verran liikenneturvallisuuteen ja riista aitoihin valtatie yhdeksälle ja se on äärimmäisen hieno asia minä kiitän ministeriä myös siitä liikenneturvallisuus sillä alueella otetaan vakavasti siellä on peurakanta niin kova valtatie yhdeksällä valtatie kahdellatoista joilla merkittävästi viikoittain ajetaan ajetaan myöskin peurakolareita toivon että myös jatkossa tämä alueella ja valtatie kahdelletoista arvioidaan määrärahoja on myöskin kyse siitä että metsästäjät rupeavat uupumaan niitten kovien peurakantojen kanssa ja toivotaan sitä kautta myöskin yhteistyötä

arvoisa herra puhemies kasvun moottoreita ovat infrahankkeet usein niin kuin edellisellä kaudelta nähdyt länsimetro tai kehärata ovat hyvin osoittaneet ja toivoisin siksi tukea edustaja ihalaisen ajatukselle tästä infrasuunnitelmasta seuraavien kehysneuvottelujen aikana vrn ulkoistukset tai tämä ajatus että matkustajaliikenne on avattava markkinoille ovat yhä edelleen hämmentäneet kun viimeksi ymmärsin että euroopan rautatieviraston johtajakin on sitä mieltä että jokainen maa voi itse asiassa päättää onko avattava ollenkaan markkinoille vai ei miksi me sitten suomessa olemme lähdössä tähän ja vielä ennenaikaisesti kuin aikaisemmin olimme sopineet

paljon keskusteltu haja asutusalueen ja maaseudun palveluista ja itse asiassa tilannehan on ollut se että siellä ei juurikaan enää ole ollut mitään palveluita ja nyt niitä koetetaan sinne uudestaan saada uudenlaisen yrittäjyyden ansiosta kiitän myös ministeriä siitä että esimerkiksi tässä postilainsäädännössä ollaan erittäin vahvasti myös poliittisesti tuotu esille että viisipäiväinen jakelu tulee olemaan aivan keskiössä myös tulevaisuudessa olisin kysynyt ministeriltä vielä liittyen näihin biopohjaisiin polttoaineisiin suomi nosti omaa sekoitevelvoitettaan mutta kuinka etenevät neuvottelut pohjoismaiden tasolla siinä asiassa kun euroopan unionikin nyt linjasi tällaisesta yleiseurooppalaisesta sekoitevelvoitteesta

rahoitus siirretään kehysten ulkopuolelle se on erinomainen asia ja ja varmasti kun ajattelee mitä tapahtui täällä vuosi sitten parlamentarismin ja ja eduskunnan roolia ajatellen tämä on erittäin tervetullut signaali mutta sitten mietin että joka pohti ylen tulevaisuutta työryhmällä joka pohti ylen tulevaisuutta oli myös muita toimenpiteitä ja ja mietin aikatauluja näille milloin hallitus on tuomassa eduskuntaan näitä muita toimenpiteitä jotka liittyvät tähän parlamentaariseen työryhmään

arvoisa herra puhemies ensiksi kiitos ministerille siitä työtavasta miten teette teihin on helppo saada yhteyttä ja on todellakin sellainen tunne että olette tuonut hallinnonaloillenne ihan uudenlaista pöhinää ja se näkyy suomessa ja ja sitä suomineito tarvitsee mutta tähän ihan hyvin arkiseen asiaan perusväylänpitoon viime kesä osoitti suomea ristiin rastiin ajaessa että nyt paljon korjataan ja sitä suomi tarvitsee todella tämä hallitus tekee ison harppauksen korjausvelan kiinni kuromisessa mutta vaikka hallitus on hyvä se ei ilmastonmuutokselle voi mitään iso huoli onkin että meidän talvemme ovat yhä vähemmän routaisia ja meidän tiestömme vaatii jatkossa yhä enemmän perustienpitoa koska routa ei kanna ja meidän nastaiset renkaat syövät pehmeää tienpintaa olipa siinä asfaltti tai ei miten turvataan jatkossa että meidän rahat riittävät tähän tärkeään työhön

suomen maakunnissa raideliikenteen loppumista valtaosaltaan siitä seurasi kansalaisten suuri protesti ja oppositio teki välikysymyksen siitä seurasi se että vrlle lisättiin velvoiteliikennettä tämän kuluvan vuoden ja vr oli valmis lisäämään jopa kolmeksi vuodeksi tämän velvoiteliikenteen joka oli leikattu mitä teki ministeri hyväksyi vain vuoden jatkon tälle velvoiteliikenteelle vr on tuottanut kolmesataa viiva neljäsataa miljoonaa osinkoa joka vuosi omistajilleen meille eduskunnan päätettäväksi te sanotte että lisätään kilpailun kautta tarjontaa meillä on kaksi tärkeää rataosuutta jotka ainoastaan tuottavat pääkaupunkiseutu ja helsinki tampere seinäjoki oulu miten jonnekin seinäjoki jyväskylä haapamäki välille tai oulu iisalmi välille tulee tarjontaa

on erittäin tärkeää että tällä vaalikaudella nyt vihdoinkin panostetaan tähän teiden korjaukseen tähän valtavaan korjausvelkaan mitä täällä koko maassa on yksi miljardi euroa käytännössä laitetaan lisää teiden hoitoon erittäin hyvä esimerkki on esimerkiksi tuo nelostie tuolla pohjoisessa mutta sitten taas toteutumattomista hankkeista on kyllä sanonko huono esimerkki esimerkiksi valtatie kaksikymmentäkaksi joka jo kerran oli viime kaudella budjetissa mutta ennenkuulumattomalla tavalla se sieltä leikattiin pois toivon että se nähdään myös näissä tulevissa investoinneissa mukana no sitten toiseen teemaan palatakseni näistä infrayhtiöistä mistä on ollut puhetta on on erittäin hyvä että jo viime kaudella sdpn valtiovarainministeri rinne esitti tätä valtion infrayhtiötä ja nyt tätä käytännössä viedään eteenpäin se on erittäin hyvä asia olisin ministeriltä vielä lentoliikenteen jatkosta miten pienten lentoasemien jatko turvataan haetaanko muista pohjoismaista malleja missä tämä pienten lentoasemien kattava verkosto on säilytetty

arvoisa herra puhemies valiokunnan puheenjohtaja edustaja jalonen tuossa vähän loi tähän liikenteen digitalisaatiopuoleen siitä olemme todella vähän tänään keskustelleet kehitys maailmallahan on hyvin suurta ja jos luomme katseen nyt suomen rajojen ulkopuolelle ja katsomme mitä maailmalla tapahtuu älyliikenteen tiimoilta digitalisaation osalta niin elämme todella suurta muutoksen aikaa meillä suomessa liikennekaarien myötä haluamme lähteä tähän kehitykseen mukaan mutta mitä tapahtuu nyt suomessa missä tällä hetkellä mennään näiden älyliikennehankkeiden suhteen onko teiden älyliikenne infrastruktuuri jo suunnitteilla ja jos on millainen siitä tulee muutokset joita maailmalla tapahtuu tosiaan ovat suuria ja meidänhän olisi syytä olla niissä mukana toivottavasti me emme näiden hankkeiden kehittämiseksi joudu odottamaan näitä muita mahdollisia rakenteellisia uudistuksia joita suunnittelemme

puhemies ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävän kehityksen edistäminen ovat isossa kuvassa suurimpia tavoitteita koko maailmassa niin tietenkin myös meillä ja se on hyvä esimerkiksi liikenteen päästövähennystoimet ovat suomelle suuri mahdollisuus eivät uhka me voimme olla edelläkävijöitä jotka tunnistavat liiketoimintamahdollisuudet parantavat kaupunkiympäristöä ja torjuvat nimenomaan ilmastonmuutosta se antaa suomelle mahdollisuuden nousta edelläkävijäksi

arvoisa puhemies liikennekaaresta sen verran että siinä on hyvää digitalisaation avulla hyödyntää ja sujuvoittaa julkisten liikennevälineiden käyttöä mutta itse olen huolissani siitä miten tämä käytännössä mahdollistetaan kun osassa maata eivät tietoliikenneverkot toimi luotettavasti toisaalta vielä palatakseni joukkoliikenteeseen ostopalveluista on leikattu siinä määrin että osassa maata se on se on tarkoittanut esimerkiksi sitä että lasten koulumatkan ajallinen pituus on kasvanut kohtuuttomasti suhteessa koulumatkan pituuteen eli moni lapsi joutuu linja autoa tai koulukyytiä odottamaan liian kauan päivittäin säästä riippumatta ilman sääsuojia kysyisin teiltä ministeri oletteko hallituksessa valmiita lisäämään resursseja joukkoliikenteen kehittämiseen ja ostopalveluiden parantamiseen vasemmistoliiton esittämällä kestävällä tavalla niin että koko suomi pysyy asuttuna ja elinvoimaisena myös tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies pääministeri sipilä on kertonut useasti tässä salissa haluaa pitää koko suomen asuttuna ja perusväylänpitoon satsaaminen mahdollistaa mielestäni tätä ajatusta erityisen hyvin mutta on erittäin vaikea nähdä miten tuota tavoitetta tukevat saariston vakituisille ja kesäasukkaille kaavaillut yhteysalusmaksut maksullisuus tulee heikentämään saariston vetovoimaa ja kallistuvat tavarankuljetukset haittaavat arvatenkin yrittämistä se meidän kaikkien pitäisi mielestäni tietää ihan jo sanomattakin yhteysalusliikennettä ei voi myöskään rinnastaa joukkoliikenteeseen niin kuin täällä jotkut tekevät vaan se pitää rinnastaa suoraan tiehen hallitus puhuu kokeilusta saaristossa asuvat ja yrittäjät ovat kertoneet hyvin suoraan että tämä kokeilu tulee sammuttamaan valoja pysyvästi ja harvoinpa ne kokeilut jäävät väliaikaisiksi siitä on tässä talossa päätöksentekijöillä paljon paljon kokemusta

saaristolain hengen mukainen lausuntokierros oli käsittääkseni varsin tyrmäävä onko tähän tarkoitus aidosti reagoida vai miksi näitä lausuntokierroksia järjestetään
herra puhemies tämän vaalikauden osalta nämä määrärahat näyttävät oikein hyviltä mutta liikennejaostossakin nousi huoli vähän siitä mitä sitten yhdeksäntoista ja sen jälkeen kun saattaa tulla hallitus joka ei

niin kuin nykyinen hallitus kysynkin siltä osin näettekö että tämä liikenneverkkohanke mahdollinen yhtiö olisi se ratkaisu jolla voidaan turvata rahoitus myös kaksikymmentä ja siitä eteenpäin niin kehittämishankkeitten edelleen pitkä lista ja korjausvelan maksu voitaisiin hoitaa kohtuullisessa ajassa pois samalla kysyn miten eu rahoitus voidaan hyödyntää mehän emme ole sitä onnistuneet viime vuosina juurikaan

kerrataan vielä suomen taloustilanne on tiukka mutta silti korjausvelkaa lyhennetään miljardilla eurolla jo nyt on päätetty yli kolmesataa hanketta ympäri suomen miten esimerkiksi alempiasteista tieverkkoa parannetaan erilaisia ratayhteyksiä myöskin parannetaan

tietoliikenne kuin myöskin liikennepuolelle te ministeri berner olette hyvän kumppanuusohjelman luoneet teleoperaattoreiden kanssa että kahdeksan vuoden aikana miljardin euron satsaukset nopeisiin laajakaistoihin ovat tulossa eikö myöskin silloin liikenneverkko oy olisi opposition mielestä hyvä

arvoisa puhemies täällä on paljon kiitelty tätä miljardipanostusta perustienpitoon ja totta kai se kiitoksen ansaitsee mutta valiokunta jo mietinnössään kiinnitti huomiota kuten täällä useat kansanedustajat siihen että me olemme joutuneet ottamaan vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista kehittämishankkeista kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa me tunnistamme ja varmasti ministerikin tunnistaa tämän riskin mikä tähän sisältyy se on se että liikennevirastolla ei ole enää suunnittelumateriaalia ja nämä isot liikennehankkeet eivät synny yhtäkkiä eivätkä itsestään vaan niitä pitää suunnitella jopa vuosia aikaisemmin sekä järjestystä että niiden toteuttamista sen takia on erityisen tärkeää että tämän liikenneverkon ja sen suunnittelun yhteydessä me otamme esille tämän pitkäjänteisen liikennesuunnitelman tärkeyden se ei saa olla yksi vaalikausi sen pitää olla kaksi viiva kolme vaalikautta niin silloin tulee oikea järjestys näihin asioihin kiitän kaikkia jaoston jäseniä ja ministeriä ja

arvoisa puhemies täällä kyseltiin liikennekaaren kakkosvaiheen perään se tulee sisältämään entistä enemmän tietorajapintojen tarkentamista ja tiedon avaamista ja merenkulkuun liittyviä tarjonnan lisäämiseen liittyviä keinoja sekä sitä millä tavalla päästään entistä paremmin luomaan yhtenäisiä liikennemarkkinoita lentoliikenne tulee tässä yhteydessä olemaan yksi keskeinen näkökulma jota käsitellään ja ja siinäkin pyritään huolehtimaan etenkin yrittäjyyden ja tarjonnan lisäämisestä energia ja ilmastoselonteko velvoittaa meitä vähentämään liikenteen päästöjä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä kolme pilkku kuusi miljoonaa tonnia tätä voidaan tehdä kolmella keskeisellä toimenpiteellä että liikennekaaren sekä muun liikenteen käyttämiseen liittyviä mahdollisuuksia mahdollisuuksia ja digitalisaatiota edistämällä luodaan käyttäytymiseen muutoksia jotka mahdollistavat sen että me voimme neljänneksen tätä kautta päästövähennyksiä saavuttaa toinen keskeinen asia on liikenteen sähköistäminen ja vaihtoehtoiset polttoaineet joiden suunnitelmia nyt sitten tämän kevään kuluessa tulemme täsmentämään sähköistäminen tulee edellyttämään investointeja infraan mitä tullaan tekemään sekä markkinaehtoisesti sitä vaatiiko se myöskin toimenpiteitä hallituksen toimesta sen lisäksi on tärkeätä arvioida liikenteen verotusta kokonaisuutena uudelleen ja myöskin arvioida sitä miten liikenneverkkoselvitys voisi edistää päästövähennystavoitteita koilliskaapelihanke etenee hyvin nopeassa aikataulussa olemme saaneet keskeisten maiden maiden norjan saksan japanin kiinan ja venäjän kanssa avattua keskustelua ja näiden maiden viestintäministerit kokoontuvat helmikuussa suomeen pohtimaan seuraavia askeleita tässä on myöskin tavoitteena huolehtia siitä että syntyy kaupallinen hanke osalta edistämme sekä infran kehittämistä mutta ennen kaikkea sitä sääntely ympäristöä tällä pyritään mahdollistamaan sitä että meillä on aidosti hyvät lähtökohdat ja mahdollisuudet älykkään liikenteen edelläkävijämaaksi jollainen suomi toivottavasti tulee olemaan sekä infran kehittämisen näkökulmasta että myöskin liittyvien palveluiden saamiseksi mikä ennen kaikkea tarkoittaa telemarkkinoiden kehittämistä mutta myöskin vakuutustuotteiden edistämistä kilpailun avaaminen ei koskaan tarkoita sitä että se poissulkee yhteiskunnan toimenpiteitä se ei myöskään koskaan tarkoita sitä että silloin rinnakkain ei

hallinnonalaa koskeva pääluokka

arvoisa puhemies

sivistysjaoston puolesta totean että minulla on tosi ilo todeta että niin koulutukseen osaamiseen kuin kulttuuriin ja taiteeseenkin on tehty panostuksia

euroa jota voi pitää tuntuvana kun otetaan huomioon se kuinka paljon koko valtiovarainvaliokunnalla oli niin sanotusti mahdollisuuksia kohdentamiseen nämä on kohdistettu muun muassa koulutuksen ja sivistyksen edistämiseen sekä kulttuurin ja perinteen vahvistamiseen lisäksi valiokunta on osoittanut voimavaroja syrjäytymisen ehkäisemistä tukeviin toimiin arvoisa puhemies ensin yleissivistävästä koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta valiokunta painottaa että momentille tarvitaan kaksi miljoonaa euroa jolla on tarkoitus edistää varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä ja täydennyskoulutusta sitten yleissivistävään yleissivistävän osalta valiokunta valiokunta toteaa että rahoituksen tasoa heikentää valtionosuuksien väheneminen koulutuksellisen tasa arvon edistämiseen tarkoitettu määräraha on myös pienentynyt merkittävästi viime vuosina mutta sillä on edelleen tärkeä merkitys muun muassa koulutuksellisen tasa arvon edistämisessä siksi valiokunta lisää momentille yksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa esi ja perusopetuksen laadun kehittämiseen myös koululaisten kerhotoiminnan tukeminen on tärkeää sillä jäljellä on vain noin kolmannes muutaman vuoden takaisesta määrärahatasosta siksi valiokunta lisää momentille kolme miljoonaa euroa koulujen kerhotoiminnan tukemiseen lisäksi valiokunta lisää momentille viisikymmentätuhatta euroa avustuksena kristillisten koulujen toimintaan satatuhatta euroa opintokeskuksille ja satatuhatta euroa suomen teologisen opiston toimintaan kaksisataakolmekymmentätuhatta euroa suomi koulujen toimintaan viisikymmentätuhatta euroa kansanvalistusseuran toimintaan ja sofian kannatusyhdistys rylle ja karjalan liitto rylle arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen rahoitus heikkenee ja siksi on tärkeää todeta että valiokunta pitää alueellista saavutettavuutta tärkeänä ja sitä että säästöjä pyritään löytämään ensisijaisesti muilla tavoin kuin vähentämällä opiskelijapaikkoja valiokunta päätti lausumasta minkä mukaan eduskunta edellyttää että opetus ja kulttuuriministeriö seuraa ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähentämisestä aiheutuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia alueellisesti toimialoittain ja oppilaitoksittain ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin koulutuspaikkojen riittävyyden ja saavutettavuuden varmistamiseksi

rahoituksen riittävyyttä on seurattava ja tarvittaessa arvioitava määrärahatasoa uudelleen valiokunta lisää momentille satatuhatta euroa jotta urho kekkosen museon tamminiemen aukioloaika voidaan varmistaa itsenäisyyden juhlavuonna kaksituhattaseitsemäntoista teattereiden ja orkestereiden ja museoiden rahoituksen niukkuus kilpailukykysopimuksen indeksien ja kehyspäätöksen johdosta on vaikeuttanut tuntuvasti niiden toimintaa valiokunta pitää tärkeänä että hallitus omalta osaltaan huolehtii teattereiden orkestereiden ja museoiden rahoituksesta yksi vaihtoehto on arvioida mahdollisuudet osoittaa taiteelle ja kulttuurille työllisyysperusteista avustusta veikkauksen jakamattomista varoista valiokunta on tyytyväinen siihen että suojattujen teosten tekijöille maksettaviin lainauskor vauksiin osoitettu määräraha nousee ensi vuonna viiteentoista pilkku

riuttalan talonpoikaismuseon toiminnan varmistamiseksi lisäksi toteamme että lisäämme rahoitusta muun muassa erilaisten musiikkijuhlien järjestämiseen ja toteamme että selkokirjallisuuden edistäminenkin on tärkeää joten valiokunta lisää selkokirjallisuuden edistämiseen viisikymmentätuhatta euroa

avustukseen ja lisätään myös urheiluakatemioiden asiantuntijatukea valiokunta lisää raittiuden ystävät rylle nuoriso ja valistustoimintaan rahoitusta ja myöskin takaisin elämään ryn nuorisotyöhön lopuksi totean arvoisa puhemies että syrjäytymisen vastainen työskentely on yhä tärkeämpää sillä oecd maiden keskiarvo on seitsemäntoista prosenttia siinä kuinka kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaitten nuorten ulkonaolo työelämästä tai koulutuksesta näyttäytyy yhteiskunnassa suomessa se on kahdeksantoista pilkku kolme joten tältä osin valiokunta osoittaa

syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen niin että määräraha käytetään järjestöjen yhteistyöpohjaisen tukitoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen lopuksi arvoisa puhemies myös kulttuurin edistäminen on tärkeää eli karjalan kieltä ja ja muuta tuetaan totean vielä että myös kulttuurisäätiön pääoman kartoittamiseen pitäisi lähteä sillä viro on ainoa naapurimaa jonka kanssa suomella ei ole kulttuurirahastoa kiitos

arvoisa puhemies kiitos valiokunnalle eduskunnalle hyvästä yhteistyöstä ja yli kahdentoista miljoonan euron lisäpanostuksista koulutukseen ja sivistyspalveluihin pidän niitä erittäin suuressa arvossa ja niin uskon että muutkin korkea sivistystaso laadukas varhaiskasvatus ja maksuton maailmanluokan koulutus ovat tulevaisuudessakin suomalaisen yhteiskunnan perusta korkean osaamisen varaan suomen tulevaisuutta on hyvä rakentaa näin myöskin satavuotisjuhlavuoden kynnyksellä koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeilla hallitus uudistaa koulutusta sen kaikilla askeleilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin kärkihankkeiden rahoitukseen osoitetaan vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista yhteensä kolmesataa miljoonaa euroa

myös erittäin tärkeää että varhaiskasvatuslaki saatetaan kokonaisuudessaan ajan tasalle tulemme opetus ja kulttuuriministeriössä jatkamaan varhaiskasvatuksen kehittämistä jatkamme myös peruskoulun uudistamista uudet opetussuunnitelmat ovat voimassa ja niitä toteutetaan nyt suomen kouluissa uuden pedagogiikan uusien oppimisympäristöjen ja opetuksen pedagogisesti tarkoituksenmukaisen digitalisaation avulla on tarkoitus tehdä oppimisesta innostavampaa läpi elämän näin vastaamme myös pisa tutkimuksessa esille tulleisiin haasteisiin

kahdeksan miljoonaa euroa lisää on erityisen tärkeää että kehittämistoimenpiteillä saavutetut tulokset ja hyvät toimintatavat levitetään valtakunnallisesti hyödynnettäväksi pidän erinomaisena myös koulujen kerhotoiminnan tukemiseen esitettävää kolmen miljoonan euron lisäystä kerhotoiminnalla on monipuolisia lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevia vaikutuksia lisäksi kerhotoiminnan vahvistaminen parantaa lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen saavutettavuutta

vähentymisen seurauksia alueellisesti toimialoittain ja oppilaitoksittain hallitus on kiinnittänyt erityistä huomiota korkeakoulujen toimintaedellytysten sekä tutkimuksen ja vaikuttavuuden edistämiseen korkeakouluopetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen vahvistamiseen ja ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantamiseen osoitetaan noin kolmenkymmenen miljoonan euron lisärahoitus tutkimuksen vaikuttavuuteen ja saatujen tutkimustulosten kaupalliseen edistämiseen sekä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamiseen on kiinnitetty

lisäresurssien tutkimus ja innovaatiotoimintaan päätökset tehdään seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa keväällä kaksituhattaseitsemäntoista valtiovarainvaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että talousarvioesitykseen sisältyy useita taiteen ja kulttuurin tavoitteiden toteuttamista tukevia elementtejä hallituksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin taiteen perusopetuksen ja muun taide ja kulttuuritoiminnan tarjontaa lisätään prosenttitaiteen periaatetta laajennetaan audiovisuaalisen alan tuotantokannustin otetaan käyttöön

pilkku kolmella miljoonalla eurolla mikä onkin hieno sivistysteko suomen itsenäisyyden juhlavuonna arvoisa puhemies paljon muutakin täältä löytyy nuorisotakuuta kehitetään eteenpäin etsien vaikuttavimmat mahdolliset keinot puuttua nuorten syrjäytymiseen lisäksi haluan nostaa esiin kuten valiokuntakin liikkuvan koulun valtakunnallistamisen joka mahdollistaa sen että että

sivistysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja puumala
herra puhemies edessä olevassa keskustelussa tullaan varmasti arvostelemaan erilaisia säästöjä ja ja tullaan kehumaan tiettyjä lisäyksiä haluaisin kuitenkin aloittaa hieman isommalla pensselillä siitä että että suomalaisessa koulutuksessa olennaisinta ei ole se lisätäänkö johonkin joku summa tai joudutaanko jostakin hieman nipistämään väittäisin että meidän suuri haasteemme on se että maailma muuttuu työelämä muuttuu valtavalla nopeudella ja se haastaa meidän koulutusjärjestelmää erittäin voimakkaasti tulevana vuonna ja tulevina vuosina toisaalta yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia jotka näkyvät sitten vaikkapa pisa tuloksissa ja ne myös haastavat meidän koulutusta sitä pitäisin kaikista että me saavuttaisimme yhteistä tilannekuvaa puoluerajojen yli ja toisaalta että pystyisimme muodostamaan yhteistä visiota myös tässä salissa puoluerajojen yli siitä mitä suomalainen koulutus tulevaisuudessa on miten sen pitäisi kehittyä mitä meidän pitäisi yhdessä tehdä toivon että tätä keskustelua käytäisiin paljon tänäänkin

tuohon edustaja puumalan näkemykseen työelämän haastamisen merkityksestä on tietysti helppo yhtyä mutta juuri sen takia meillä sosialidemokraateilla on se huoli että nyt koulutuksen tasa arvo ja alueellinen yhdenvertaisuus ovat vaarassa sehän nimenomaan heijastuu sitten siihen kaikkinaiseen osaamiseen jota työelämässä ja yhteiskunnassa tarvitaan eli nämä lisäykset joita nyt ollaan tekemässä kaksitoista miljoonaa euroa ovat tietysti tyhjää parempi mutta nämä lisäykset estämään koulutustason ja oppimistulosten laskua eivätkä palauttamaan koulutuksen tasa arvoa minulla on tässä ihan vain luku kaksituhattaneljätoista myönnettiin opetusryhmien pienentämiseen kuusikymmentä miljoonaa ja tasa arvoon kaksikymmentäseitsemän ja nyt se on viisitoista miljoonaa mitä hallitus laittaa siis neljä viisi kertaa vähemmän koulutuksen tasa

puhemies aivan niin nuo rahat eivät yksin varmasti suomalaista koulutusta pelastaisi suomalaisen koulutuksen vahvuus on hyvä perusopetus ja laadukas varhaiskasvatus siksi on olennaista että meillä on perusopetuksen kärkihanke ja siellä opettajien koulutuksen uudistaminen se on timantti jota pitää joka puheessa kehua mutta hyvä oli myöskin se arvoisa puhemies että valtiovarainvaliokunta teki täsmäpanostuksia on hyvä että varhaiskasvatuksen kehittämisraha tulee ja me voimme toimeenpanna valtakunnallisia uusia varhaiskasvatuksen suunnitelmia perusopetuksen laadun kehittämiseen tuli täsmälisäys ja tuplasimme kerhorahoituksen ja se on todella tärkeää että jokaisella lapsella on mahdollisuus

taloudellisesti mahdollista laittaa lasta harrastamaan nämä kerhot ovat saatavilla kaikille pidän valtiovarainvaliokunnan panostuksia hyvinä ja ne tukevat hallituksen koulutuspolitiikkaa jonka tavoite on että jokainen lapsi saa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sellaiset elämäneväät että

hallituksen päätös leikata opintorahasta kuukauden arkilounaiden ja aamupalojen verran eli kahdeksankymmentäkuusi euroa lisää nuorten oppimiseroja korkeakoulutuksen periytyvyyttä ja riskiä opintojen keskeyttämiseen ja pidentää opintoaikoja kun samalla ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja ja lähiopetuksen määrää leikataan ja nuorisotakuulta käytännössä on käsissämme yhä suurempi riski syrjäytymisen ja eriarvoisuuden kasvun kautta syntyvään sosiaaliseen aikapommiin velkaantumisen taittaminen ja talouden kuntoon saattaminen on huono perustelu opiskelijoiden toimeentulosta leikkaamiseen jos taloutta tahdotaan laittaa kuntoon on välttämätöntä laittaa resursseja tuottavuuden ja korkean osaamisen tukemiseen kun pidämme huolta korkeasta osaamisesta ja koulutuksen tasa arvosta pidämme huolta myös taloudesta ja suomen tulevaisuudesta miten arvoisa opetusministeri vastaa opiskelijoiden arjesta nousevaan huoleen voisiko vastaus olla kenties vastikkeeton riittävä ja joka kuukausi maksettava perustulo

arvoisa puhemies totta kai on selvää että yksin rahan riittävyys lisäys tai vähennys ei ratkaise kaikkia koulutukseen liittyviä ongelmia on äärimmäisen tärkeää että koulutuksen maailmassa on selkeä tavoitteellisuus mihin koulutuksella pyritään mutta on luonnollisesti selvää että jos orastavat ta lousnäkymät alkavat realisoitumaan niin niin niitä hedelmiä ei pidä luonnollisestikaan hätäpäissään ruveta ulosmittaamaan mutta jos jotakin jakovaraa on niin on aivan selvää että koulutuksen tulee olla se ensimmäinen jonka jonka tulee saada lisärahoitusta erityisesti tilanteessa jossa maailma muuttuu äsken temin pääluokkaa käsitellessämme puhuimme työn arvostuksen vähenemisestä

puhemies suurimmat risut hallitus ilman muuta joutuu ottamaan vastaan opintorahaleikkauksista ja ammatilliseen koulutukseen kohdistuvista valtavista leikkauksista mutta näiden risujen jälkeen haluan antaa hallituspuolueille kiitosta siitä että mietintöön sisältyy kannanotto helsingin olympiastadionin perusparannuksen ja uudistamisen toteuttamisesta nimenomaan hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta ainoastaan tällä tavalla tämän kansainvälisesti arvostetun joidenkin tutkimusten mielestä maailman arvokkaimman urheilurakennuksen

tulevaisuus pystytään turvaamaan tuleville sukupolville niin

muussakin käytössä tämä oli tärkeä ja ryhdikäs linjaus hallituspuolueiden edustajilta että se saatiin mietintöön tällä tavalla kirjattua
arvoisa herra puhemies hiljattain julkaistiin uudet pisa tulokset ja niissä oli totta kai monia huojentaviakin huojentaviakin asioita mutta erityisen suurta huolta herättävät tyttöjen ja poikien väliset erot oppimistuloksissa myöskin huomasimme että maan eri osien välille on muodostunut aika isoja osaamiskuiluja kun katsotaan tyttöjen ja poikien tuloksia varsinkin näyttää siltä että itäsuomalaiset pojat ja heidän oppimistuloksensa ovat heikompia kuin maan muissa osissa kysyisinkin opetusministeriltä kuinka me voisimme puuttua nimenomaan näihin maan eri osien välisiin osaamis ja oppimiskuiluihin ja ja kuinka voisimme kehittää opettajien osaamista siten että näihin ongelmiin voitaisiin

arvoisa puhemies olen itse edustaja elorannan kanssa peräänkuuluttanut kansallista visiota koulutukselle kokonaisuudessaan ja nyt tällä hetkellä kiitos ministerille siitä

joka pohtii peruskoulua ja jos olen oikein ymmärtänyt niin tulee myös muita tällaisia ryhmiä miten näistä erillisistä työryhmistä voitaisiin saada sellainen kokonaiskuva kokonaisvaltainen

strategia ja ja kansallinen visio arvoisa puhemies varhaiskasvatukseen on tehty heikennyksiä tai hallitus on tehnyt päätöksiä jotka mahdollistavat heikennyksiä yksi asia joka on varmasti tulossa on tämä että esikoulun yhteydessä voitaisiin tarjota kerhotoimintaa ei niinkään päiväkotivarhaiskasvatusta mitä tälle asialle on tapahtumassa

puhemies koulutukseen panostaminen kannattaa ja ja siltä osin on erinomainen asia että me emme toivottavasti enää koulutussäästöjä tule tekemään toivon että se on meidän yhteinen tarina tästä eteenpäin olen samaa mieltä edustaja nylanderin kanssa siitä että on varmasti paikka kun meillä on erilaisia työryhmiä syytä muodostaa semmoinen kokonaisuustarkastelu koulutusjärjestelmästä ja sellainen on syytä aika ajoin tehdä nostan kuitenkin tässä esille meidän tieteen tila arvioinnin jossa meillä on arvioitu että tieteen tila kaksituhattakuusitoista on vakaa olemme jonkin verran kehittyneet mutta kaverit ympärillä juoksevat kovempaa ja yksi tärkeimmistä selitystekijöistä on se että siellä on kansainvälisiä tutkijoita ja tutkijayhteisöjä suomalainen osaamistase kun katsotaan tutkijoita on negatiivinen

kun vielä kymmenen vuotta sitten perhetaustalla vanhempien tuloilla tai koulutuksella ei ei ollut merkitystä siinä miten hyvin lapset pärjäsivät niin sehän oli myönteinen poikkeus moniin muihin maihin verrattuna ja olimme siitä ylpeitä nyt tosiaan tämä tämä etu on kadonnut alueelliset erot tulivat ensi kertaa esiin kaupunkien koululaiset pärjäsivät paremmin kuin maaseudulla ja uudellamaalla pärjättiin paremmin kuin länsi suomessa alkaa näyttää siltä että nyt kun näitä säästöjä on tehty niin vain vahvemmilla kunnilla on mahdollisuus tiukentuvassa taloudessa enää panostaa riittävästi opetukseen meillä on muun muassa paljon kuntia joissa on vain yksi koulu ja ihmetyttääkin miten miten nämä kunnat pystyvät tasaveroiset mahdollisuudet turvaamaan nyt kun todellakin on jo tuloksia siitä että ne eivät siihen pysty

on kuitenkin ilmainen koulutus kaikille lapsille ja nuorille koulutuspaikka mikä on todella tärkeää se täytyy pitää tulevaisuudessakin ja toivoisin niin kuin meidän sivistysvaliokunnan puheenjohtaja puumala sanoi että me yhteistyöllä tulevaisuutta varten kysyisin ministeriltä kahdesta asiasta soveltuvuuskokeista lähihoitajakoulutuksessa muun muassa silja paavola superin puheenjohtaja on ollut huolissaan siitä kun ne ollaan poistamassa kautta on puututtu todella harvoihin asioihin ja se on vähän myöhäistä silloin jo toinen asia on kielikokeilu kuinka laajaa vapaan kielikokeilun järjestäminen tulee olemaan se ei riitä jos se on vain muutamassa kunnassa ja ministeri on luvannut että se järjestetään ensi vuoden aikana onko siitä tarkempia tietoja

viimeisimmät pisa tulokset antavat huolestuttavan kuvan matematiikan ja luonnontieteiden tilasta suomen kouluissa meidän vientimme kuitenkin koostuu pääosin teknologiateollisuuden tuotteista joiden suunnittelusta ja tuotannon suunnittelusta vastaavat tekniikan alan ammattilaiset siis matematiikan ja luonnontieteiden osaajat pitkän matematiikan kirjoittajamäärä on kuitenkin laskenut jo pitkään ja tuoreet pisa tulokset tosiaan osoittavat matematiikan vieroksunnan alkavan jo peruskoulussa olemme viime vuosina kantaneet huolta milloin kädentaidoista milloin taideaineista milloin liikunnasta sen sijaan matematiikasta ja luonnontieteistä kouluissa ei ole järjestetty samanlaista kansallista keskustelua vaikka ne ovat tosiaan suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn perusta nyt olisikin korkea aika alkaa kantaa huolta myös matematiikasta ja luonnontieteistä pitäisikö kantavaksi periaatteeksi ottaakin tunti matematiikkaa päivässä

arvoisa puhemies tietysti kun nyt käsitellään opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa niin varmastikin puhuttaa tämä opintotuen leikkaus on kuitenkin syytä huomioida että samalla stmn hallinnonalalla kun opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin nimenomaan pienituloiset opiskelijat voittavat tässä muutoksessa eli pienituloisimmillahan lisääntyy jopa sadoilla euroilla tämä kokonainen opintojenaikainen toimeentulo tämä on varmasti hyvä huomioida samalla on kannettava huolta perheellisistä opiskelijoista ja tässä

sivistysvaliokunnan lausumassa otettiin kantaa tähän opintotukeen että siihen tämä huoltajakorotus tulisi ottaa perheellisten opiskelijoitten tilanne ei ainakaan heikkene ja toivoisin myös tästä että keskustelua tulisi sitten kantaisin huolta tilanteesta myöskin jatkossa erityisesti itä suomessa tämä tilanne näkyy ja

ehkä tämä tulee entistä enemmän näkymään tulevissakin tuloksissa kuten pisa tuloksissa kysyisinkin opetusministeriltä miten opettajien saatavuudesta tullaan huolehtimaan koko suomessa nimenomaan pätevien opettajien saatavuudesta

arvoisa herra puhemies suomen kilpailukyky on aina perustunut laadukkaaseen koulutukseen korkeaan osaamiseen ja innovaatioihin nyt hallitus on murentamassa ja eriarvoistamassa koko suomalaista koulutusjärjestelmää leikkaamalla ammatillisesta koulutuksesta satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa suurentamalla ryhmäkokoja ja leikkaamalla opiskelijoiden toimeentulosta ammatillisen koulutuksen leikkaus vastaa aloituspaikkaa onko meillä varaa lisätä koulupudokkaita pahentaa nuorten syrjäytymistä ja tinkiä osaamisesta vasemmistoliiton mielestä ei ole päinvastoin me haluamme pienentää ryhmäkokoja lisätä panostusta niin varhaiskasvatukseen kuin perus ja toisen asteen kuin korkea asteen koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen on panostettava nyt jos tahdomme pysyä kehityksessä mukana kysyn teiltä arvoisa ministeri oletteko valmis perumaan ja opintorahaan suunnitellut jättileikkaukset jotta suomessa voitaisiin turvata lasten ja nuorten yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet myös tulevaisuudessa vai vietämmekö suomen juhlavuonna tasa arvoisen koulutusjärjestelmämme hautajaisia

edustaja
arvoisa puhemies arvatenkin tässä pääluokassa keskustelu pyörii pitkälti koulutuksen ympärillä ja ihan hyvä niin mutta haluaisin nostaa esille vielä tässä vaiheessa näitä muita sivistyspoliittisia teemoja jotka myöskin ovat erittäin tärkeitä huomionarvoista on esimerkiksi kulttuuri ja se että tämän hallituksen ohjelmassa ei ole kulttuuriin kohdistuvia suoria leikkauksia mistä iso kiitos hallitukselle sen sijaan on tehty varsin kulttuurimyönteistä politiikkaa hyviä päätöksiä kuten audiovisuaalisen audiovisuaalisen alan tuotantokannustin josta ensi vuodelle rahoitusta tämä jota on pitkään yritetty ja joka nyt vihdoin saatiin ja siihen liittyvä laajennus ja samoin lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen harrastustakuu joka tässä valiokunnan mietinnössäkin nousi esille nämä ovat hyviä tulevaisuuteen panostavia asioita nuorten syrjäytymisen ehkäisy harrastustakuu kerhotoiminta ja sitten nämä urheilijoiden apurahat esimerkiksi

yliopistojen varainkeräyskampanja on tällä hetkellä täydessä vauhdissa ja päättyy ensi kesänä valtio kolminkertaistaa omalla panoksellaan tämän kerätyn summan mikäli se ei ylitä viisikymmentä miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen on siis budjetoitu ensi vuoden talousarviossa miljoonaa euroa yksityinen lahjoitus on aina iloinen asia ja olisi harmillista jos valtio ei pystyisi tällä luvatulla triplauksella osallistumaan tähän keräykseen mikäli tämä kerätty kokonaissumma ylittää viisikymmentä miljoonaa euroa silloin tulee siis leikkuri vastaan jos näin käy niin olisiko hallitus valmis vaikkapa lisätalousarvion kautta nostamaan omaa panostustaan

arvoisa puhemies turha täällä kiertää niin kuin kissa kuumaa puuroa tosiasia on se että hallituksen leikkauksista kolmannes kaikista leikkauksista kolmannes osoitetaan opetus ja kulttuuriministeriön pääalaan se on kyllä minusta aika iso arvovalinta ja kertoo tuhat sanaa esimerkiksi vuonna kaksituhattaneljätoista oli miljoonaa euroa koulutukselliseen tasa arvotyöhön ja ryhmäkokojen pienentämiseen rahaa nyt on viisitoista pilkku kaksi miljoonaa euroa kyllä se jotakin kertoo siitä karusta kielestä että peruskoulun suunta on jollakin tavalla nyt hukassa ei kysyvä tieltä eksy se on selvää viime hallituskauden lopulla peruskoulua uudistanut parlamentaarinen työryhmä neuvoi tulevaa hallitusta siinä että jätetään peruskoulu rauhaan niin valtionosuuksien kuin näiden rahojenkin osalta mutta näin ei käynyt olen siihen hyvin pettynyt arvoisa puhemies kysyn vielä lopuksi

laajennettua osaksi tätä yleistä varhaiskasvatusta ja onko siinä kysymys hallituksen seuraavasta säästöstä onko tämä kerhotoiminnan salliminen siis tulossa vielä eduskuntaan

arvoisa puhemies kiitoksia tästä keskustelusta tuli hyvin monipuolisesti eri aiheita ja aloitan tuosta pisasta koska se varmasti on niin monien huulilla kun se on ajankohtainen asia

maailman huipulla oppimistuloksissa edelleen kuitenkin myös sen että meillä on tasa arvohaasteita voi sanoa kolmenlaisia alueelliset erot näkyvät tässä tutkimuksessa ensimmäistä kertaa mikä tietysti on ehdottomasti nyt tarkastelun paikka sitten toinen asia on tämä sosioekonomisen taustan vaikutuksen vahvistuminen mikä sopii erittäin huonosti peruskoulun

pisa tulosten keräämisestä on se puolitoista vuotta aikaa ja sen jälkeen ovat uudet opetussuunnitelmat tulleet voimaan niillä pyritään parantamaan oppimistuloksia ja ennen kaikkea panostetaan siihen oppimisen iloon motivaatioon että millä tavalla oppimisesta saadaan innostavaa ja millä tavalla saadaan otettua huomioon erilaiset oppimisen tavat ja tahdit eli oppijalähtöinen lähtökohta peruskoulun

kehittämisohjelma ja yhdeksänkymmenen miljoonan euron uusi peruskoulu ohjelmasta kuusikymmentä miljoonaa euroa käytetään opettajien osaamisen vahvistamiseen ja tutkimusperustaisesti ja siten että viedään sitä opettajien uran aikaista ammatillista kehittymistä sinne arkeen ja kouluihin jokapäiväiseen työhön muun muassa tällä tutoropettajamallilla johon itse asiassa muuten kunnat koulutuksen järjestäjät lähtivät erittäin suurella innostuksella heti ensimmäisessä haussa mukaan kahdeksankymmentä prosenttisesti meidän koulut innostuivat tästä ja ja tavoitteena on tietysti että kaikki saisimme tähän mukaan sitten täällä oli erityisesti kysymys joka koski tätä luonnontieteiden ja matematiikan osaamista edustaja kasvi kysyi aiheesta ja ja kiitos että nostitte tämän teeman erityisesti esiin tämä luonnontieteiden ja matematiikan oppimistulosten lasku on aihe johon meidän täytyy paneutua

erityisesti siitä syystä että siellä näkyy vahvasti sellaista motivaatiovajetta että luonnontieteiden ja matematiikan oppiminen ei samalla tavalla innosta kuin ennen ja siihen meidän pitää pystyä löytämään nimenomaan sisältöjä kehittämällä ratkaisuja yksi sellainen ihan konkreettinen toimi on se että ensi vuonna tulee valtakunnallistamisen vaiheeseen tämä luma

toivottavasti tuo tähän apuja ja siinä pyritään vaikuttamaan ennen kaikkea niihin asenteisiin ja myöskin sitten pedagogiikkaan ja sen kehittämiseen fokuksessa ihan jo lähdetään sieltä pienistä lapsista liikkeelle että se motivaatio syttyisi ja yksi keskeinen asia on se että luodaan se yhteys näkösälle

opintorahaan kohdistuu leikkauksia onneksi on myös niin että ihan synkkä se tulevaisuuskuva ei ole kun siinä pystyttiin myöskin samassa yhteydessä korjaamaan positiivisella tavalla tiettyjä epäkohtia yksihän on tämä yleiseen asumistukeen siirtyminen opiskelijoiden kohdalla mikä on ollut opiskelijajärjestöjen pitkäaikainen tavoite ja mikä auttaa erityisesti heikoimmassa asemassa asumisen suhteen olleita opiskelijoita siellä on toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulojen vaikutuksen poisto opintotuesta ja muutamia muita muutoksia muun muassa tulorajojen tai sen ansiokehityksen sitominen indeksiin ja niin edelleen tieteen tila julkistettiin tänään ja siihen kannattaa ehdottomasti tutustua se osoittaa niin kuin tässä todettiin että tieteen tila suomessa on vakaa meillä on kansainvälisyys lisääntynyt mutta toki meidän pitäisi pystyä jatkuvasti pysymään kiristyvässä kilpailussa mukana haluan päättää tämän puheenvuoron siihen että että valiokunnan puheenjohtaja puumala alussa palautti meidät isoon kuvaan eli siihen nopeaan maailman yhteiskunnan muutokseen ja osaamistarpeiden muutokseen ja toivon että tässä keskustelussa voisimme vielä hakea lääkkeitä siihen miten teemme koulutusjärjestelmästämme sillä tavalla joustavan että se antaa mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja myöskin siihen että lapset ja nuoret voivat kehittyä myöskin sitten läpi sen työuran kas vaessaan kiitos

kehittynyt teknologian kehityksen myötä mietitään vaikka sellaisia asioita kuin kirjapainotaito rautatiet tai sähkövalot tämän hetken yhteiskunnassa merkittävin teknologinen kehitys liittyy digitalisaatioon jonka arvoisa ministeri otti täällä jo esille ja varmasti opettajankoulutuksessa ja kouluissa digitalisaatiolla tulee olemaan valtava merkitys samaan aikaan arvoisa opetusministeri olisi tärkeätä muistaa se että edelleenkin lukutaidon merkitys on korvaamattoman tärkeä pitäisi seurata sitä millä tavalla digitalisaation avulla voidaan edistää lukutaidon vahvistumista meillä on tuloksia siitä miten lukutaito on peruskoulunsa päättäneiden osalla heikentynyt aikaisemmasta eli tämä on sellainen panostusalue johon tulisi satsata enemmän kun digitalisaatiota mietitään kouluissa millä tavalla lukutaitoa voidaan sen avulla parantaa niin ettei digitalisaatiosta tule lukutaidon este

puhemies hienolla tavalla on huomioitu nyt toiveemme huippu urheilijoitten sosioekonomisen aseman parantamiseksi kun me suomalaisethan olemme tietyllä tavalla urheiluhullua kansaa ja ja haluamme nähdä aina sinivalkoisten urheilijoitten liikkeet meillä on urheiluseuroilla hyvää osaamista ja kansalaisilla voimakas halu suurtapahtumien järjestämiseen erityisesti talviurheilussa koska meillä on tämä pohjolan pitkä ja luminen talvi eli lumivarmuus löytyy mutta nyt näyttää siltä että kisojen järjestäminen edellyttää usein kansainväliset kriteerit täyttäviä suorituspaikkoja ja tässä laitetaan sitten kunnat ja urheiluseurat tavallaan tämmöiseen keskinäiseen kilpailuun urheiluseurat tavallaan tämmöiseen keskinäiseen kilpailuun olisiko mahdollista että saisimme tällaisen kansallisen huippukilpailuohjelman tai strategian niin että voisimme keskenään sopia sen mitkä alueet ja mitkä paikat olisivat nytten otollisia millekin kilpailuille

arvoisa puhemies tässä tulikin jo urheilu mainittua näin aluksi täytyy kiittää ministeriä siitä että nämä nuoret huippu urheilijalupaukset saavat nyt tämän viidensadantuhannen lisäpanostuksen no anteeksi eduskuntaa ja varmasti ministeri sen hyväksyy kaiken kaikkiaan tämä on hyvä lisä köyhyysrajalla oleville huippu urheilijoille mutta jos puhutaan menestyksestä kaiken kaikkiaan olympiakisat riossa eivät olleet menestys ja nythän muutettiin tätä muutostyöryhmän työtä niin että nämä tulokset ovatkin kahden olympiadin päästä tulossa muutama fakta siihen kaksi kolmasosaa tällä hetkellä pitää harrastamista liian kalliina puolet seuroissa olevista lapsista ja nuorista ei tällä hetkellä liiku tarpeeksi ja dropout luvut ovat kolmekymmentä viiva viisikymmentä prosenttia eri lajeissa miltä tämä kuulostaa kahden olympiadin päähän

aikaisemmin peräänkuulutettiin isompaa kuvaa siitä mikä tämä tilanne tällä hetkellä on kun katsotaan valiokunnan lausuntoa niin tässähän se heti alussa todetaan suomen suhteellinen asema osaamisyhteiskuntana on heikentynyt ja koulutustason nousu on pysähtynyt

niihin hälyttäviin tietoihin siitä mitä me saamme jatkuvasti meidän nuorten eriarvoistumisesta ei voi olla muuta kuin samaa mieltä edustaja huhtasaaren kanssa siitä että meidän pitäisi aivan erityisesti katsoa meidän varhaiskasvatusta varhaiskasvatukseen panostaminen on kaikista tehokkain tapa torjua meidän nuorten eriarvoistumista

käsittely sujunut hyvin hyvässä yhteistyössä jaoston jäsenien kesken ja myöskin ministerin ja ministeriön suuntaan haasteet ovat kuitenkin aika aika mittavat ja valiokunta on tehnyt hyviä lisäyksiä ja painottaa juuri sivistystä nuorisoa ja myöskin tätä urheilun sosioekonomista tilannetta ehkä suurin haaste on ammatillinen koulutus mistä on valiokunnan ponsikin nyt kun ne säästöt ovat aika suuret ja uudistuksen synkronisointi on haasteellinen siitä syystä sitä on syytä tarkastella mutta erityisesti myöskin vähän myönteisemmästä syystä että nyt työpaikat alkavat lisääntyä varsinkin teollisuudessa tietyillä aloilla varsinkin tuolla varsinais suomen suunnassa ja muuallakin tämä on myöskin haaste totta kai koulutukselle jossa okmn ja temin pitää olla nyt erittäin hyvässä

ensin ruusut kiitoksia lainauskorvauksen nostamisesta se on odotettu uudistus kiitoksia myös av alan tuotantokannustinjärjestelmän lanseeraamisesta sitten risut ammatillisen koulutuksen valtavat leikkaukset ne ovat uhka suomalaiselle osaamiselle mutta ne uhkaavat myös lisätä nuorten syrjäytymistä toinen iso risu tulee opintorahan valtavasta leikkauksesta lähes yhdeksänkymmenen euron leikkaus on valtava lovi köyhien opiskelijoiden jo ennestään pieneen budjettiin mutta arvoisa puhemies meidän on aloitettava yhteinen työ peruskoulun huolestuttavan eriytymiskehityksen pysäyttämiseksi peruskoulu eriytyy alueellisesti sukupuolten suhteen ja sosioekonomisesti vasemmistoliitto on laatinut seitsemän kohdan konkreettisen toimenpidelistan peruskoulun eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi ja toivottavasti se luetaan hallituksen piirissä mutta haluan kysyä ministeriltä mitä tämän valtavan huolestuttavan trendin kääntämiseksi aiotaan tehdä arvoisa

puhemies suomalaiset perheet voivat entistä huonommin ja lapset perheessä entistä huonommin lasten ja perheiden palveluiden palvelujärjestelmä on siiloutunut raskas ja hajanainen palvelut ovat irtautuneet perheiden arjesta omiin tiloihinsa ongelmalähtöisiä ja ammattikuntajohtoisia miten varhaiskasvatuksen koulun ja sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuutta voitaisiin kehittää jotta lapsillemme luotaisiin nimenomaan siellä varhaisvaiheessa entistä paremmat selviytymismahdollisuudet tulevaa elämää varten ja oppimista varten

opettamiseen osallistuvat asiantuntijat voisivat olla lapsen ja nuoren tukena ja perheiden tukena entistä yhtenäisemmin tukemassa nuorta kasvamaan täysivaltaiseksi ja

niukassa taloustilanteessa on välttämätöntä löytää uusia tapoja tehdä asioita toisin täytyy todeta että laadukas varhaiskasvatus tasokas perusopetus ja ja toisen asteen koulutus säilyy tiukasta taloustilanteesta huolimatta laadukkaana jatkossakin koska meillä on ministeri joka uskaltaa tehdä asioita toisin ja siitä kiitän ministeriä yhden kiitoksen haluan osoittaa myös siitä että tässä okmn pääluokassa eduskunnan jakamasta kahdestatoista miljoonasta kolmannes menee suoraan järjestöjen toiminnan kehittämiseen ja ja niitten työn vahvistamiseen se on äärimmäisen viisasta koska on kuusi viiva seitsemän kertainen tai valtion käyttämään euroon ja nyt kun me puhumme siitä että meillä on jopa nuorta aikuista jotka ovat syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä niin jos heille kehitetään esimerkiksi uudenlaisia opintopolkuja ja tukipolkuja näilläkin avustuksilla niin sieltä syntyy semmoisia kultahanhen munia että ne tulevaisuudessa tulevat säästämään yhteiskuntamme varoja ja säästämään monta nuorta siltä tieltä joka vie turmioon ilman koulutusta ja työelämää kiitos hallitukselle yhteistyöstä niin että tämä asia ottaa

olen huolissani mahdollisuuksien tasa arvosta kainuun maaseudulla asuvalla pienipalkkaisten vanhempien pojalla on heikoimmat menestyksen mahdollisuudet pisa tulosten perusteella kun tästä pisa tulosten keruuvaiheesta on yksi pilkku viisi vuotta aikaa niin kysyisin arvoisalta ministeriltä ketkä tässä salissa eivät ole vastuussa tästä asiasta
arvoisa puhemies täällä on moni nyt peräänkuuluttanut tätä suurempaa kuvaa kun käsittelemme tässä

ehkä hyvä todeta että suurempi kuvahan on todella se että on valitettavaa että meillähän tämä osaamistason nousu on pysähtynyt se näkyy konkreettisesti siinä että meillä työelämässä olevien ikäluokkien koulutustaso on korkeampi kuin työelämään tulevien ikäluokkien koulutustaso

puhemies yhtäläinen mahdollisuus sivistyä on minusta sata vuotiaan suomen kertomuksen hienoin osa jatkan samaan henkeen puheenvuoroja moni muukin edustaja muun muassa vieressä kollega talja nosti esiin sen että miten me voisimme varmistaa että koulu ja paikat sivistyä ovat myös paikkoja joissa ihminen tulee tunnistetuksi sen muun elämänsä keskellä miten me voisimme rakentaa peruskoulusta ja ja toisen asteen oppilaitoksista yhä vahvemmin paikkoja joissa moniammatillinen yhteistyö toteutuu tiedustelenkin ministeriltä sosiaali ja terveysministeriön alla on lapsi ja perhepalveluiden kärkihanke merkittävä taloudellinen satsaus jonka on ylitettävä hallinnonalarajat mentävä kouluihin ja päiväkoteihin missä lapset ovat miten tämä etenee suhteessa opetus ja kulttuuriministeriöön ja lisäksi tiedustelisin ministeriltä kiitoksien jälkeen varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta pienituloisille miten varhaiskasvatuslain jatko on etenemässä ensi vuoden aikana

arvoisa puhemies aloitan tästä isosta kuvasta kun siihen oikeastaan edellisessä puheenvuorossani päätin eli täällä on noussut aiheellista huolta mikä liittyy suomen koulutustason kehitykseen jos katsoo hallituksen ohjelmaa ja hallituksen visiota ja pitkän tähtäimen kymmenen vuoden tavoitteita niin siellä otetaan tähän asiaan kantaa toteamalla

joka on johtanut siihen että näyttää siltä että koulutustasomme on laskussa liittyy rakenteellisia ongelmia meidän koulutusjärjestelmässämme joita pitää ratkoa liittyen esimerkiksi nivelvaiheisiin hakeutumiseen korkea asteelle ja niin edelleen sen lisäksi sitten myöskin esimerkiksi koulutuksen korkeisiin keskeyttämislukuihin ja nuorten näihin haasteisiin meidän tulee löytää ratkaisuja ja niitä jatkuvasti etsitään ja monia toimia on tässä jo liikkeelläkin viittaan esimerkiksi vaikkapa valintamenettelyjen uudistamiseen jota tehdään toki korkeakouluista käsin mutta valtakunnallisella koordinaatiolla ja yhdessä korkeakoulujen kanssa sen lisäksi lapsi ja perhepolitiikan muutosohjelma nousi esiin eli se tarve sille että lasten ja perheiden palvelut olisivat paremmin yhteensovitetut ja että voisimme muulla palvelujärjestelmällä tukea myöskin sitä tehtävää mikä kouluilla on ja nimenomaan niin etteivät opettajat jäisi taakkansa taakkansa kanssa yksin vaan saataisiin laajasti sekä tietysti perheet perheet että muu palvelujärjestelmä tukemaan esimerkiksi niissä tosielämän tilanteissa joita meillä on että lapsilla ja nuorilla on ongelmia on oppimisvaikeuksia on

on mielenterveyspuolen ongelmia joita meidän pitäisi pystyä hoitamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mielellään jo ennalta ehkäisevästi hallituksen lapsi ja perhepolitiikan muutosohjelma antaa tähän hyvän mahdollisuuden samoin kuin se työ mitä tehdään sen sisälläkin esimerkiksi kiusaamisen ehkäisemiseksi jo mainittu harrastustakuu ja niin edelleen kaikki nämä toimet yhdistettyinä sitten siihen koulutuksen kehittämistyöhön mitä tehdään uusiin opetussuunnitelmiin ja niin edelleen

keskeinen haaste on se että edelleen kaikista ponnisteluista huolimatta meidän palvelujärjestelmämme ei onnistu kokonaisvaltaisesti sektoreiden yli auttamaan monissa monissa tilanteissa eli nähdään edelleen se että tämä on se kipukohta ja haaste että palvelut eivät pelaa yksiin riittävällä tavalla eli tavoitteena on se että lapset ja nuoret nuoret tässä nuorisotakuun tapauksessa voisivat saada palvelut yhdeltä luukulta ja siihen esimerkiksi tämä ohjaamo malli on tuonut meille meille hyviä toimivia käytäntöjä joita sitten levitetään valtakunnallisiksi edustaja jaskari nosti hienolla tavalla esille ne mahdollisuudet joita digitalisaatio meille tarjoaa se mahdollistaa sen että oppiminen on yhä enemmän ja paikkaan sitomatonta sitomatonta eli on mahdollisuuksia oppia levittää vaikkapa vaikkapa kielenopetus esimerkkinä tässä millä tavalla harvaan asutuilla alueilla on mahdollisuus laajentaa kielivalikoimia vaikkapa digitaalisin keinoin millä tavalla jo tänä päivänä voi opiskella verkon kautta kehittää omaa ammattitaitoa ja niin edelleen näitä mahdollisuuksia opetuksen digitalisaatiota hallitus tukee monin toimin esimerkiksi sataviisi miljoonaa euroa panostetaan korkeakoulutuksen digitalisaatioon ja nuoriin tutkijoihin hallituksen erillisellä päätöksellä samoin sitten kaikki se työ mitä tehdään peruskoulun puolella peruskoulun digitalisaation edistämiseksi sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat meillä ensimmäistä kertaa olleet käytössä ja etenevän hyvin ja paljon muuta tapahtuu parhaillaan lukutaito nousi esille ja huoli siitä siihen liittyen myöskin käynnistyy toimia monilukutaito hankekokonaisuus millä pyritään vahvistamaan siis lasten ja nuorten lukutaitoa monilukutaitoa nimenomaan elikkä otetaan huomioon lukeminen hyvin monista näkökulmista käynnistyy tuossa ihan heti heti vuoden alusta ja urheilun puolella kiitos myöskin näistä eduskunnan panostuksista sillä puolella hallituksen painopiste liikunnan ja urheilun puolella on niin kuin jo totesin lasten ja nuorten liikkumisessa erityisesti ja kun ajattelee huippu urheilua niin tämä että meillä on laajat harrastajapohjat lapset ja nuoret liikkeelle parhaalla tavalla tukee myöskin sitä sieltä sitten valikoituvat varmasti myöskin he jotka voivat kilpailla siellä kansainvälisellä huipulla siihen liittyen suomessa on tietysti isot panostukset joilla sitten pyritään myös vaikuttamaan siihen että että saataisiin urheilijalle mahdollisimman yksilöllinen tuki mutta kehittämisen paikkaa tässä on ja ja tätä avustus ja tukijärjestelmää urheilun puolella tällä hetkellä selvittää harkimon työryhmä tässä muutamia näkökulmia tärkeään aiheeseen kiitos jälleen keskustelusta

aivan aluksi tässä on syytä todeta oppositiolle kun on syytetty hallitusta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen leikkauksista että tämä hallitus on vahvistanut kuntien toteuttaa näitä toimintoja sillä kuntatalous on selkeästi vahvistunut tämän hallituksen toimintakaudella suomi vuotta ja meillä on tässä maassa kolme uhanalaista saamen kieltä kolttasaame inarinsaame nyt käsiteltävänä oleva budjetti sisältää ennennäkemättömän paljon rahoitusta lähes miljoona euroa näiden kielten kielipesätoimintaan toki lisäresurssejakin kaivattaisiin kipeästi olisinkin kysynyt ministeriltä kuinka näette miten voimme turvata saamen kielten aseman ja elinvoiman suomessa myös tulevaisuudessa

oppimiseen liittyvät sosioekonomiset erot ovat nousseet vahvasti esille pisa tutkimuksessa oleellisesti tähän oppimiseen ja eriarvoisuuteen liittyy myös varhaiskasvatus ja me tiedämme että varhaiskasvatuksella on suuri merkitys oppimiselle lapsen

ja vuorovaikutustaidoille ja tutkimukset ovat osoittaneet myös sen että niiden nuorten jotka ovat olleet säännöllisen varhaiskasvatuksen piirissä oppimiskyky on ollut parempi ja he ovat myös edenneet koulutuksessa pitemmälle korkeakouluihin kuin ne lapset jotka eivät ole olleet varhaiskasvatuksessa nyt kun hallitus on rajannut varhaiskasvatusta siten että tätä ei mahdollisteta tasa arvoisesti työttömien perheiden lapsille ja ja kun hallitus on nyt perustanut en tiedä onko se pääministerin perustama vai kenen perustama työryhmän joka arvioi eriarvoisuutta niin jos juho saari tulee tässä esittämään että varhaiskasvatus pitäisi turvata kaikille lapsille tasa arvoisesti

kuten on jo todettu valtiovarainvaliokunta on tehnyt opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle useita määrärahalisäyksiä jotka tulevat tarpeeseen näihin kuuluvat muun muassa kolme miljoonaa euroa koulujen kerhotoimintaan ja kaksi pilkku kuusikymmentäviisi miljoonaa euroa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen ne ovat esimerkkejä panostuksista lasten ja nuorten hyväksi ja kiitos arvoisa puhemies valiokunta toteaa mietinnössään lisäksi muun muassa seuraavaa on niin ikään huolehdittava että mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän lausuman mukaisesti syksyllä myös suomen lukiolaisten liitto esitti kannanotossaan kielikokeilun laajentamista lukioihin tällöin selviäisi vapaan kielivalinnan mahdollinen positiivinen vaikutus esimerkiksi ylioppilaskokeissa kirjoitettavien kielten määrään kysynkin ministeriltä tuotteko piakkoin eduskuntaan perusteellisen hyvin valmistellun ja kansalaisten selvän enemmistön tahdon mukaisen kielikokeiluesityksen

arvoisa puhemies suomi on edelleen koulutuksen kärkimaa pisa tutkimuksia tulee ja menee nyt tutkimuksen tiedot ovat siis huhtikuulta kaksituhattaviisitoista ja tämän hallituksen niin positiiviset kuin negatiivisetkaan toimet eivät siis tässä tutkimuksessa näy mutta huolenaiheita on paljon toisin kuin edellinen hallitus nyt ei leikata peruskoulujen valtionosuuksista te teitte satojen miljoonien eurojen leikkaukset ja nyt kuitenkin halutaan säilyttää se että lähtötaso turvataan eriarvoisuutta ei ei peruskoulun valtionosuuksien suhteen aiota tehdä arvoisa ministeri koulutuksen digiloikka on todellinen nyt kaikkien kouluasteiden kohdalla tämä ei välttämättä toteudu peruskouluihin pitää saada nyt enemmän rahaa oppimisympäristöön digimateriaalin tekemiseen oppivälineiden siis ihan tablettien ja tietokoneiden saamiseen

arvoisa herra puhemies myös minä tahdon yhtyä niihin ruusujen antajiin siltä osin että opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin on on hyvä asia monen hyvin monen opiskelijan kannalta ja on monia muitakin hyviä pieniä asioita mutta kun hallitus on on asettanut omaksi tavoitteekseen nimenomaan työllisyyden ja kasvun laittanut sen kaiken edelle niin kysyn arvoisalta ministeriltä jos kuukauden siis yhden kuukauden arkilounaiden ja aamupalojen suuruinen summa leikataan opintorahasta ja ammatillisesta koulutuksesta leikataan satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa niin miten nuo toimenpiteet tukevat tätä työllisyyden ja talouden ja tuotannon kasvutavoitetta ja osaamisyhteiskunnan rakentamista miten työllisyys talouskasvu osaamisyhteiskunta hyötyvät näistä massiivisista leikkauksista opintorahaan ja

oppimistulokset ovat maailmanluokkaa mutta todella huolestuttavaa on se että oppimistuloksissa on isoja eroja se ei ole iso uutinen nuo tulokset olivat näkyvissä jo reilu kymmenen vuotta sitten itse olin silloin opetusministerinä kun aloitimme perusopetuksen kehittämisohjelman sen takia että jokainen lapsi saisi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa riittävät eväät oppia koko elämänsä ja mahdollisuuden jatkaa vähintään toiselle asteelle on erittäin hyvä että tämä hallitus on tarttunut tähän niin että valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet on niitä implementoidaan varhaiskasvatuksessa on se tärkein paikka toimia perusopetuksen kehittämisessä on olennaista että opettajien koulutusta kehitetään on kaiken a ja o että opettajat osaavat loistavia kärkihankkeita toimeen on ryhdytty huolestuttavaa oli se että sosialidemokraattisten opetusministerien aikana kehitys pysähtyi silloin keskityitte vain miettimään oppivelvollisuuden venyttämistä jota onneksi sitten ei ei tapahtunut eli loistavaa on että nyt tehdään töitä ja nöyränä pitää tehdä töitä koska sata vuotiaan suomen tulevaisuus on siinä että lapset voivat tasavertaisesti oppia
arvoisa puhemies oppilashuollosta haluaisin esittää kysymyksen me tiedämme että toimiva ja hyvä oppilashuolto vaatii moniammatillista yhteistyötä ja nyt kun suurin osa näistä henkilöstöryhmistä on siirtymässä maakuntiin niin miten turvataan jatkossa että kouluissa ihan peruskouluissa löytyy tällaisia

koska se on ainut tapa taata

sitten arvoisa puhemies haluaisin kyllä vielä esittää kysymyksen uudelleen mitä tulette tekemään sille asialle mikä lukee hallitusohjelmassa että esikoulun yhteydessä voidaan tulevaisuudessa tarjota kerhotoimintaa tiedetään että kerhotoiminnassa ei ole samanlaisia laadullisia eikä muita määräyksiä jotka koskevat varhaiskasvatusta se on huomattava heikennys jos näin tapahtuu

otan esille asian joka ei niin helposti hahmotu pelkästään opetusministeriön alle vaan jossa ovat osallisena varmasti ainakin työministeriö ja ja sosiaali ja terveysministeriö ja puhun työelämätaidoista niin esimiestaidoista kuin sitten niin sanotusti alaistaidoista työelämä muuttuu koko ajan on vahvassa murroksessa olen huolestunut siitä miten toisaalta meidän nuorille peruskoulussa toisella asteella korkeakoulussa kuin sitten jo aikuisille ihmisille täydennyskoulutuksessa antamaan näitä taitoja jotta he jaksavat ja osaavat olla työelämässä niin kuin siellä kuuluu olla iso osa työstä poissaoloista ei johdu välttämättä niinkään fyysisestä vaivasta vaan ongelmana on se että työssä on huono olla minkälaista keskustelua te käytte esimerkiksi ministeriöitten välillä näistä asioista näissä on kyse kuitenkin isoista summista siitä että esimerkiksi sote uudistuksessa kaksisataatuhatta ihmistä osaa ja haluaa olla tuossa isossa muutoksessa mukana ja heitä johdetaan oikein

suomi on positiivisen rakennemuutoksen edessä meyerin telakan nykyinen noin neljäntuhannen työntekijän joukko kasvaa uusien tilausten myötä yhteentoistatuhanteen henkilöön kerrannaisvaikutuksineen telakan ympärille syntyy yhteensä kolmenkymmenentuhannen henkilötyövuoden kasvuvaikutus valmet automotiven nykyinen työntekijämäärä uudessakaupungissa lähes kaksinkertaistuu yli kahteentuhanteen henkilöön nyt pitäisi nopeasti huolehtia siitä että näihin henkilöstötarpeisiin vastataan kotimaisin voimin aloittamalla nopeasti tarvittavaa koulutusta sekä toisella asteella että korkeakouluissa mitä tehokkaammat ja suorituskykyisemmät koulutus ja työllisyystoimenpiteet luodaan sitä paremmat ovat edellytykset sille että turun ja uudenkaupungin kasvu tehdään nimenomaan kotimaisin voimin ja suomalaisella työllä tässä kohtaa on hyvä muistaa että meillä on sadalletuhannelle alle kolmekymmentä vuotiasta nuorta ja kaksisataatuhatta aikuista toisen asteen koulutusta ja nyt olisi aivan loistava tilaisuus tarjota heille suoraan työllistymiseen johtavaa koulutusta nämä ammatillisen koulutuksen sadanyhdeksänkymmenen miljoonan säästöt luovat kyllä aika synkkiä pilviä tässä onnistumiselle mutta ministeri miten vastaatte tästä huolimatta näihin äkillisiin lounais suomen koulutustarpeisiin arvoisa puhemies

ruotsalaiset ovat korostaneet näissä pisa yleensäkin sosiaalista älykkyyttä mutta ei tämä tulos nyt suomalaisten kannalta niin huono ole mutta suunta on huolestuttava jos pojat eivät matematiikkaa opi tytöt pärjäävät hyvin tämä tämä alueellinen eriarvoisuus tietysti on vaarana kouluissa muistettakoon vain se että monet pienet lukiot maaseudulla ovat olleet hyviä opetustuloksissa muun muassa yo kirjoituksissa miten käy tulevaisuudessa meillä on hyvin tärkeä tämä tasokas varhaiskasvatus ja peruskoulun oppiminen ja kysyisinkin ministeriltä tästä koulunkäyntiohjaajien työstä me tarvitsemme hyviä opettajia mutta jos on iso opetusryhmä niin mehän tarvitsemme myös niitä koulunkäyntiohjaajia jotka auttavat sitten niitä lapsia joilla on vaikeuksia esimerkiksi juuri matematiikassa opiskelemisessa totta kai myös erityislasten tukeminen on tärkeää ja se tunnistaminen ja arviointitaito eri oppilaiden osalta miten tärkeänä tämän näette se on resurssikysymys monilla paikkakunnilla on mahdollisuus tämä järjestää mutta kaikilla ei

puhemies oli äärimmäisen arvokasta että opetusministeri nosti esiin tämän huolen näistä keskeyttämisistä ja ja nuorten syrjäytymisestä me olemme tismalleen samaa mieltä että erityisesti meidän ammatillinen koulutus tarvitsee uudistamista

arvoisa puhemies tämä ammatillisen koulutuksen huoli on kyllä yhteinen ja etenkin kun jo viime kaudella ammatillisesta koulutuksesta erittäin paljon leikattiin se sama huoli olisi silloin ollut myös läsnä nykyisessä oppositiossa itse asiassa jos miettii myös alueellisesti niitä leikkauksia niin melkein puolet kaikista opiskelijoiden aloituspaikkamääristä lähti lapista yhdestä maakunnasta että siinä jos missä kyllä käytettiin alueellista kohdentamista oikein kunnolla ja sitten jos vielä mietitään näitä pohjois ja itä suomen oppimiseroja niin kyllä kieltämättä mieleen tulee se se vanha tarina siitä että miten niitä ei ole pystytty vieläkään poistamaan ja se on itse asiassa myös tämän hallituksen pöydällä ja agendalla näitten uusien pisa tulostenkin myötä miten meillä oppimiserot ovat edelleenkin suuria pohjoisessa ja idässä mutta olisin kysynyt tästä ammatillisen koulutuksen uudistamisesta olisiko mahdollista saada siihen rahoitukseen jonkinlainen pohja vähän samalla tavalla kuin kuntataloudessa joka nyt vahvistuu että sieltä ei voitaisi leikata kuin esimerkiksi sata euroa per asukas esimerkiksi kolmen prosentin muutospohja ammatilliseen koulutukseen

puhemies monessa puheenvuorossa on tullut esiin kuinka hämmentävän tulevaisuuden edessä me olemme ja yhteiskunta on voimakkaassa murroksessa siihen nähden opetusministeriöllä on kyllä hyvää reagointikykyä ja tulevaisuuden hahmottamista yhä edelleen kysyn monen muun edustajan lailla

on vielä vihreän veran alla ei tiedetä mitä sieltä tuleman pitää ministeri tuli viikonloppuna tämän asian kanssa julkisuuteen ja jotenkin tuntui oudolta että hän puhui että ruotsin kielen kokeilun osalta riittäisi kaksi kokeilupaikkaa jokainenhan osaa tehdä sen matemaattisen laskun vaikka matematiikan taidot ovat heikentymässä että ei kahden kokeilupaikan pohjalta voi tehdä mitään kattavia johtopäätöksiä

herra puhemies ministeri puhui kauniisti varhaiskasvatuksen merkityksestä ja niihin kaikkiin tavoitteisiin kyllä myös yhdyn mutta todellisuus päiväkodeissa on hyvin toisenlainen ja varsinkin nämä ryhmäkokojen kasvattamiset ovat tilannetta huonontaneet liian suuret lapsiryhmät heikentävät osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan mahdollisuuksia lapsen yksilölliseen kohtaamiseen huomioimiseen ja ja juuri ja oppimisen tukemiseen sen vuoksi tässä kristillisdemokraattien vaihtoehdossa esitetään lisämäärärahaa siihen että pystyttäisiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja pienentämään ja samalla saavuttamaan niitä tavoitteita joita joita te ministeri olette kyllä sinänsä ansiokkaasti kuvanneet

arvoisa puhemies on arvioitu että noin neljäsosa lapsista ja nuorista voi huonosti heiltä puuttuu perushoiva ja heillä on heikko itsearvostus taikka fyysis psyykkistä oireilua monella tulevaisuudenusko on niin alhaalla ettei hyvinvoinnin ja motivaation kannalta tärkeitä haaveita juurikaan ole opiskelu työelämään siirtyminen voi lykkääntyä nuoruusvaiheen mielenterveyshäiriöiden vuoksi ne ovat nuorilla noin kaksi kertaa yleisempiä kuin lapsilla nuorisotakuu ei auta näitä nuoria syrjäytymisen polulta jos nuori ei pysty ongelmiensa vuoksi hyötymään tarjotusta opiskelu ja työpaikasta helsingin diakonissalaitoksen vamoksen matalan kynnyksen ryhmätoiminnot ovat tarjonneet monelle nuorelle mielekkään portin työelämään tai opiskelun pariin vastaavista nuorten elämäntilanteiden ja kykyjen mukaan joustavista ryhmistä on jatkuva pula koko suomessa kysynkin ministeriltä voitaisiinko tätä mallia levittää koko maahan myönnän

itse asiassa hyvää säästöpolitiikkaa siinä että me voimme auttaa nuoria ja lapsia löytämään oman tiensä ja säästää tulevaisuudessa ennalta ehkäisevässä mielessä että moni nuori ja lapsi saisi itselleen niin vahvan polun koulussa että he pärjäisivät vamos nuorista

siihen kysymykseen joka täällä salissa on ollut esillä otetaanko esikoululaisten varhaiskasvatus ennen ja jälkeen esiopetuksen kerhotoiminnaksi vai eikö oteta me tarvitsisimme siihen vastauksen nimittäin se on erittäin paheksuttavaa minä toivon että ette tuo tätä säästöä tänne
herra

on käytetty peruskoulusta ja hyvä niin se on edelleen meidän kruununjalokivi ja uskon että on yhteistä tahtoa pelastaa se ja viedä sitä seuraavalle vuosikymmenelle siellähän hallitus on tarttunutkin jo moniin asioihin vuotoja tukitaan enää ei tehdä satojen miljoonien eurojen leikkauksia valtionosuuksiin kuten viime vaalikaudella uusia latuja avataan aika merkittävällä tavalla muun muassa ensi vuodelle opettajien lisä ja täydennyskoulutukseen kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa digitaalisten oppimisympäristöjen vauhdittamiseen kahdeksantoista miljoonaa euroa liikunnan lisäämiseen seitsemän miljoonaa euroa ja niin edelleen erittäin tärkeitä toimia jos vielä päästään sektorirajojen yli peruskoulussa rohkeasti myös sosiaali ja terveysministeriön puolelle aivan hyvä ajatus on juho saaren työn integroiminen tähän siinä puhutaan samantyyppisistä asioista eriarvoisuudesta ja se lähtee jo lapsista ja nuorista uskon että näillä toimilla me saamme kyllä pelastettua meidän peruskoulun puhemies loppuun vielä kehun noita valtiovarainvaliokunnan tekemiä lisäyksiä ne ovat

arvoisa puhemies yritän vastata mahdollisimman moneen näistä vielä auki olevista kysymyksistä tämän viimeisen puheenvuoron aikana aloittaen tuosta kielikokeilusta joka on ollut julkisuudessakin esillä ja koulutuksen ministeriryhmä on aihetta käsitellyt ihan viime viikolla ja olemme tehneet eduskunnan ponnen edellyttämällä tavalla arviointia perustuslaillisista edellytyksistä kokeilun toteuttamiseen siinä arvioitiin niin että kokeilun tulee olla olla rajattu ja se edellyttää toki lakimuutoksen mistä syystä tämä sali asiasta

kentälle uskon että varhaiskasvatuksen suunnitelmien perusteella voidaan ihan merkittävästikin parantaa varhaiskasvatuksen laatua ja vahvistaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa viedä ihan toiminnan tasolle jokapäiväiseen arkeen uutta ajattelua siitä mitä varhaiskasvatukselle voidaan asettaa tavoitteiksi kun tämä hallinnonalan siirto voidaan viedä myöskin ikään kuin asenne ja eteenpäin yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien määrää pyritään lisäämään eli koulutuspaikkoja aloituspaikkoja on lisätty tuntuvasti ja pysyvästi ja tavoite on jatkaa tätä kehitystä se vie myöskin tätä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa eteenpäin samoin varhaiskasvatusta kehitetään ihan opetushallituksen kehittämisavustuksin ja kiitos eduskunnalle siitä että että kehittämiseen on entistä vahvemmin edellytyksiä teidän tekemänne lisäpanostuksen myöskin tätä lainsäädäntöä viedään eteenpäin elikkä ensi vuoden aikana on tarkoitus tuoda varhaiskasvatuslaista seuraava versio ja siinä yhteydessä otetaan kantaa näihin tässäkin salissa esillä olleisiin kysymyksiin ammatillisen koulutuksen reformista täällä käytettiin puheenvuoroja ja tosiaan tilanne on on se että näiden säästöjen osalta eduskunta onkin jo sanansa sanonut mutta sitten tämä ammatillisen koulutuksen reformi tulee ajankohtaiseksi alkuvuodesta tänään on päättynyt lausuntokierros ja olemme saaneet paljon arvokasta palautetta ja näkemyksiä lakiluonnokseen ja käymme sitä palautetta läpi niin että alkuvuodesta saamme eduskunnalle hallituksen esityksen joka vie ammatillista koulutusta huimasti eteenpäin toiminnallisesti ja sisällöllisesti siellä tapahtuu hyvin paljon paljon myönteistä luomme uuden lainsäädännön sekä nuorten että aikuisten koulutukseen uuden tutkintojärjestelmän uuden rahoitusmallin joka kannustaa myöskin oppilaitoksia ja koulutuksen järjestäjiä panostamaan siihen että koulutus ei jäisi nuorilla kesken vaan se suoritettaisiin loppuun eli siihen läpäisyyn ja samoin sitten myöskin työelämäyhteyksiin ja siihen vaikuttavuuteen että opiskelijat siirtyisivät työelämään mahdollisimman hyvin ja sujuvasti ja myöskin jatko opintoihin

seinistä ja hallinnosta entistä vahvemmin opetuksen turvaamiseen oppilaitokset saavat enemmän mahdollisuuksia ja ketteryyttä vastata joustavasti työelämän koulutustarpeisiin työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään siitä on paljon hyviä kokemuksia niin kotimaasta kuin kansainvälisestikin ja uskomme että se on yksi keino myöskin keskeyttämistä vähentää ja tehdä oppimisesta mielekkäämpää ja lisätä työelämäyhteyksiä opintopolut muuttuvat aiempaa yksilöllisemmiksi

kanssa yhteistyössä visiotyötä johon on tarkoitus myöskin ottaa sitten parlamentaarista seurantaa mukaan ja sitä kautta saada sitten myöskin erilaisia poliittisia näkemyksiä siihen työhön eli kiitos kaikille ja toivotan oikein rauhallista ja levollista joulunaikaa sitten

arvoisa puhemies on tänään paljon puhuttu siitä että että meidän pitää hahmottaa itsellemme mikä on se iso kuva mikä on se mitä tällä hetkellä koulutuskentällä tapahtuu mitä meidän kouluissamme meidän päiväkodeissamme meidän yliopistoissamme tapahtuu se mitä nämä pisa tutkimukset meille kertovat on se että meillä on syytä olla meidän lapsistamme meidän nuoristamme meidän opettajistamme ylpeitä suomalaiset nuoret pärjäävät koulussa edelleen todella hyvin he ovat maailman parhaita mutta se toinen asia mikä liittyy siihen isoon kuvaan on se että suomalaisten lasten ja nuorten todellisuudet eriytyvät toisistaan nuorten oppimistuloksiin vaikuttaa entistä enemmän se missä päin suomea he asuvat millaiseen perheeseen he ovat sattuneet syntymään ja ovatko he tyttöjä vai poikia se että meidän nuorten todellisuudet eriytyvät toisistaan näin valtavasti murentaa yhdenvertaisen sivistysvaltion perustaa suomessa ero tyttöjen ja poikien välillä on nyt jo oecd maiden suurin suomen tytöt olivat kaikkien maiden tyttöjen vertailussa toiseksi parhaita kun pojat sijoittuivat kymmenenneksi

apuamme se mitä tämä koulutusvertailu myös kertoo on että nuorten miesten syrjäytyminen on suomessa kasvussa joka viides meidän nuori mies on koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella samaan aikaan osallistuminen varhaiskasvatukseen on suomessa euroopan alhaisimmalla tasolla me tiedämme että osallistuminen laadukkaaseen varhaiskasvatukseen parantaa lapsen oppimista läpi lapsen elämän ja liian usein varhaiskasvatuksen ulkopuolelle jäävät juuri ne lapset jotka tarvitsevat tukea kaikista eniten silti tästä huolimatta hallitus on lopettanut kaikille lapsille yhtäläisen oikeuden päivähoitoon ja kasvattanut lapsiryhmien kokoa ja heikentänyt näin varhaiskasvatuksen laatua näin tehtiin vaikka kaikki lasten hyvinvoinnin asiantuntijat sanovat että nämä päätökset eivät ole lapsen edun mukaisia tämä tulee lisäämään lasten ja nuorten välistä eriarvoistumista ja nämä leikkaukset tulevat suomelle vielä todella kalliiksi jotenkin vähän tuntui siltä että hallituspuolueet ihan ymmärtäneet mitä tässä oltiin rikkomassa kaikille lapsille yhtäläinen oikeus päivähoitoon on suurimpia tasa arvon voittoja tässä maassa ne ovat niitä asioita joilla on rakennettu yhdenvertaista lapsuutta suomessa lasten oikeuksien rajoittaminen ja päivähoidon lapsiryhmien kasvattaminen eriarvoistaa lapsia entisestään varhaiskasvatuksesta leikkaaminen heikentää juuri niiden lasten asemaa jotka tarvitsevat meidän tukeamme kaikista eniten jokainen nuori maksaa meille miljoonan ja sen takia me olemme erityisen huolissamme näistä ammatillisen koulutuksen leikkauksista koska ne lisäämään poikien hätää se tarkoittaa vähemmän tukea vähemmän koulutusta vähemmän paikkoja joissa etsiä elämälleen suuntaa se tarkoittaa yhä useampia syrjäytyneitä nuoria yhä useampia koulupudokkaita yhä useampia nuoria jotka eivät löydä paikkaansa yhteiskunnasta sen takia minulla on alkanut itselläni enemmän ja enemmän tuntua että hallituksen puheet koulutuksen uudistamisesta on toiminut vain savuverhona massiivisille koulutusleikkauksille tässä ei uudisteta tässä romutetaan viimeistään ammatillisen koulutuksen jättileikkaukset osoittavat että ei tässä haeta edes mitään kestäviä säästöjä toimintatapoja modernisoimalla leikkaaminen on itseisarvo ja se tulee meille vielä kalliiksi

arvoisa puhemies kun suomalaisilta kysytään kansakuntamme suurimmista saavutuksista koulutusta on pidetty yhtenä tärkeimmistä

unohtaa että oecdn selvityksen mukaan suomalaisista vuotiaista miehistä yli viidennes on vailla työtä tai ei ole koulutuksessa nuorten syrjäytyminen työstä ja koulutuksesta on kovassa kasvussa siitä huolimatta ja voimakkaista vetoomuksista huolimatta sipilän hallitus linjasi että säästötarve ammatilliseen koulutukseen toteutetaan vuotta aikaisemmin kuin varsinainen uudistus käytännön säästöjen tekijäksi velvoitettiin ammatillisen koulutuksen järjestäjät he ovat joutuneet kuluvana vuonna itse ratkaisemaan kerätäänkö vuonna kaksituhattaseitsemäntoista edessä olevat säästöt karsimalla opiskelijamääriä vai leikkaamalla yksikköhintoja molemmilla keinoin arvoisa puhemies aikuiskoulutus uhkaa loppua kokonaan kun ainakin nuoret on huolehdittava koulutukseen opettajien määrä vähenee tuhansilla joten seurauksena on väistämättä myös isommat ryhmäkoot ja lähiopetuksen väheneminen entisestään hallitus pitää yhä jääräpäisesti kiinni leikkauksista jo vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vaikka varsinainen sisällön ja toiminnan uudistus on tavoitteena vasta kaksituhattakahdeksantoista jos pelkkä raha ohjaa uudistusta ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikat koulutusalat ja koulutuspaikkakunnat uhkaavat keskittyä ilman minkäänlaista avoimuutta tai lopullista varmuutta lopputuloksesta koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus ovat vaarassa myös siksi että vakaan ja ennustettavan perusrahoituksen tilalle suunnitellaan entistä yksityiskohtaisempaa ja epävakaampaa ja poliittisesti yhä tiukemmin ohjattua rahoitusta hallituksen esityksen sisältämä tapa leikata ammatillisen koulutuksen rahoitusta sisältää ongelmia työmarkkinoiden osaamistarpeiden kannalta sakn arvion mukaan osa säästöistä saatetaan toteuttaa leikkaamalla opiskelijapaikkoja aloilta joiden osaajille olisi työmarkkinoilla käyttöä mutta joiden vetovoima ei houkuttele opiskelemaan aloja monien alojen vetovoimaongelmat ovat pidemmän ajan kuluessa syntyneitä leikkausten myötä tehtävät opiskelijapaikkojen vähentämiset saattavat kuitenkin entisestään vaikeuttaa yritysten ja työpaikkojen osaavan työvoiman saatavuutta lähitulevaisuudessa esityksessä arvioidaan että koulutuksen järjestäjät tulevat toteuttamaan leikkaukset siten että ne sekä vähentävät koulutustarjontaa että karsivat koulutuksen kustannuksia jos säästö toteutettaisiin kokonaisuudessaan opiskelijamäärää vähentämällä vähennys vastaisi kahdeksaatoistatuhatta opiskelijapaikkaa jos koulutuksen järjestäjät toteuttaisivat sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron säästön kokonaisuudessaan opiskelun yksikkökohtaista kustannusta alentamalla laskennallinen opiskelijakohtainen yksikköhinta laskisi tuhannellakahdellasadallaseitsemälläkymmenellä eurolla

nyt kovasti toivotaan tuota ammatillisen koulutuksen reformia niin kentällä on erityisen kova kova huoli erityisen tuen oppilaista joista ei lakiluonnosesityksessä ole juurikaan mainintaa samoin opinto ohjaus on aika aika heikoilla maininnoilla ja toisaalta sitten myös oppisopimus on unohdettu koulutussopimuksen hyväksi mutta tähän asiaan varmaan palaamme myöhemmin uudestaan

arvoisa puhemies

nojaten olemme rakentaneet suomesta hienon maan koulutuksemme kulmakivi on tasa arvo jokaisella on mahdollisuus opiskella niin pitkälle kuin rahkeet riittävät postinumeroon tai vanhempien varallisuuteen katsomatta koulutuspolitiikan olennaisin kysymys ei ole lisätäänkö vai vähennetäänkö rahoitusta vaan se miten olemassa olevia resursseja käytetään tehokkaammalla tavalla koska koulutus on yhteiskunnan toiseksi suurin sektori ovat ovat edellinen ja nykyinen hallitus joutuneet tekemään vaikeita taloudellisen tilanteen vuoksi merkittäviäkin säästöjä koulutuksesta olen nyt kolmatta kautta eduskunnassa ja on tuplaantunut tänä aikana sitä en voi pitää itselleni kovin hyvänä saavutuksena siirrämme siis vain tätä talousvelkaa seuraaville sukupolville siksi meidän kaikkien on mietittävä miten myös koulutuksessa säästöt ja taloudelliset resurssit kohdennetaan oikealla tavalla säästöt toteutetaan koulutuksessa nyt niin että tehdään rakenteellisia uudistuksia ammatillisen koulutuksen reformi on todellinen ja kohtapuolin tämä lausuntoaika tästä ammatillisen koulutuksen reformistakin päättyy ja koulutuksen järjestäjät ovat saaneet sanoa sanansa ammatillisessa koulutuksessa halutaan lisätä työssäoppimista tiivistämistä sitä lähiopetusta lisää rahoitusjärjestelmässä edelleenkin läpäisyä halutaan paremmaksi kun säästöjä siis toteutetaan niin näitten uudistusten lisäksi vähennetään kuntien tehtäviä ja normeja esimerkiksi varhaiskasvatuksen säästöt ovat niistä esimerkkinä samalla myöskin luovutaan erillis ja lisärahoituksesta esimerkiksi yleissivistävän koulutuksen avustuksista ja ja helsingin yliopiston erillisrahoituksesta voi joku sanoa ovatko nämä hyvä vai huono asia mutta nämä on otettu kohteiksi arvoisa puhemies eduskunnan tekemät lisäykset kaksitoista pilkku viisi miljoonaa euroa ovat pieniä summia tähän sivistyssektorin kokonaisuuteen

mutta niillä saadaan hoidettua tärkeitä asioita kuntoon muun muassa kerhotoimintaan tulee kolmen miljoonan euron lisärahoitus ja perusopetukseen lähes neljän miljoonan euron lisäys sekä nuorten työllistämiseen kahden pilkku kahdeksan miljoonan euron lisäys urheilijoiden toimeentulon edistämiseen lisäys on yhdeksänsataaviisikymmentätuhatta euroa ja lisäksi panostetaan museotoimintaan sekä alueellisesti ja paikallisesti tärkeisiin kulttuuritapahtumiin erityisesti kulttuuritoimen

kunnossa mutta myös vaatimustaso on asetettu poikkeuksellisen ylös yhteiskunnan muutokset ovat hurjia ja työelämän vaatimukset ja valmiudet joita tämän päivän nuorilta haetaan ovat ovat korkeita myöskin ulottua kaikkeen ja kaikkialle niin että uudet oppimisvälineet ja valmiudet ovat saatavissa ympäri suomen tarvitsemme aivan uudenlaista pedagogiikkaa ja tässä avainasemassa ovat koulutetut opettajamme ja heille annettava täydennyskoulutus jos itsekin menisin kouluun opettajaksi tänä päivänä tarvitsisin ehdottomasti digikasvatusta ja koulutusta ihan itselleni kun liitutauluajoista ja piirtoheitinajoista on tovi

siihenkin tarvitsemme valtion tukea oppimismateriaaleja huudetaan joka paikassa toivon että opettajille jää ja tulee mahdollisuus myöskin siihen että aikaa opetuksesta jää oppimateriaalin tekemiseen koska sitä tarvitaan nyt kentällä toden teolla

arvoisa

mielestäni että olemme aina pystyneet luottamaan siihen että koulutuksen täytyy olla tasa arvoista ja kaikkialla samantasoista ja siitä kyllä pidetään jatkossakin kiinni kyllä se on tärkeä ja iso asia että me saamme nämä pisa tulokset käännettyä taas oikeaan suuntaan nyt ilmeisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana on se muutos pikkuhiljaa tapahtunut ja siinä on varmasti jokaisella hallituksella peiliin katsomisen

ja kyllä tämä alueellisuuskysymys nousee esille myös näissä ammatillisen koulutuksen asioissa sillä sen perinnön mikä tuli edelliseltä hallitukselta että aika massiivisesti ammatillisesta koulutuksesta on leikattu etenkin pohjoisessa ja idässä vuoksi nyt sitten pitäisi jotenkin koettaa huomioida se miten saadaan kuitenkin jatkossakin turvattua ammatillinen koulutus kauttaaltaan siksi on äärimmäisen tärkeätä että samalla kun tehdään surullisiakin leikkauksia ammatilliseen koulutukseen kuitenkin on olemassa reformi jolla pyritään uudistamaan asioita keskustan näkökulmasta olisi ollut parempi että se reformi olisi ensin laitettu liikkeelle sitten mutta kyllä tämä reformi on historiallinen että saadaan digitalisoitua että saadaan myös kolmas lukukausi kunnolla käyttöön että saadaan myös sääntelyä hieman helpotettua no vielä palatakseni näihin pisa tuloksiin täytyy ottaa kyllä se esille että kyllä on suuri muutos aikaisempaan että peruskoulutuksen valtionosuuksiin ei kosketa niitä ei siis leikata me voimme puhua täällä muutaman kymmenen miljoonan euron silmänlumerahoista mutta sitten kun puhutaan sadoista miljoonista ja miljardeista niin se että kuntatalous vahvistuu ja että valtionosuuksista ei osalta leikata on erittäin iso asia ja turva meidän peruskoululle peruskoulu muutenkin saa nyt rauhassa kehittää toimintaansa ja siitä on tehty myös yksi tämän hallituksen kärkihanke ja ei se minusta ole mitenkään vähäpätöinen asia että sinne yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa laitetaan mutta se pisa tulosten huolestuttava suunta

on alkanut vaikuttamaan sosioekonominen asema ja tämä täytyy ehdottomasti korjata no ensi vuoden aikana on valitettavaa se että myös opintorahaan kohdistuu leikkauksia mutta kuitenkin jos katsotaan kokonaisuudessaan sitä opintotukea ja ja opiskelijalle käteen jäävää rahaa niin se kyllä tulee kasvamaan vaikkakin siihen tulee mukaan myös vahvemmin lainaelementtiä mutta se että satakaksikymmentätuhatta opiskelijaa pääsee paremman yleisen asumistuen piiriin on kyllä merkittävä uudistus ja myös uudistus jota opiskelijajärjestöt ovat itse olleet vahvasti ajamassa no siellä on kuitenkin edelleen sellainen ongelma joka liittyy perheellisten opiskelijoiden toimeentuloon ja kyllä keskustassa meidän näkemyksemme mukaan pitäisi saada huoltajakorotus aikaiseksi jo toivon mukaan ensi kevään puolivälitarkastelussa kysymyksessähän ei ole kovinkaan suuri asia noin rahallisesti kahdeksan viiva kymmenen miljoonaa mutta näille perheellisille opiskelijoille se on erittäin erittäin merkittävä asia lisäksi on tärkeää että esimerkiksi kulttuuri on pystytty rauhoittamaan kokonaan leikkausten ulkopuolelle on paljon uusia liittyviä asioita liittyen vaikkapa ympärivuotiseen opiskeluun on erittäin tärkeää että kirjastoille pystyttiin turvaamaan rahoitus esimerkiksi lainauskorvauksen tasoa nostetaan yli kuudella miljoonalla eurolla ja sitten kun mietitään näitä uusia elinkeinoaloja niin kyllä myös opetus ja kulttuuriministeriö on siellä tärkeässä roolissa se että viimeinkin otetaan käyttöön kymmenen miljoonan euron suuruinen audiovisuaalisen alan tuotantokannustin tulee varmasti

puhemies jos tässä kokoaa pääluokista tänään ja miksei jo aikaisemmin käytyä ainakin seuraavat teemat ovat toistuneet hyvin usein ollaan nähty hauraita orastavia kasvun merkkejä on todettu että

laajemmin kulttuurimme elää murroksen ja tuntemattoman tulevaisuuden keskellä ja kolmanneksi perustellusti vaaditaan poliittisessa päätöksenteossa ja hallinnossa sektorirajat ylittävän yhteistyön lisäämistä nyt okmn pääluokkaa käsitellessämme hyvin monessa puheenvuorossa on kannettu huolta erään kansallisen menestystarinamme peruskoulun tulevaisuudesta yhtäältä olemme myös havahtuneet pisa tutkimusten tuloksista joista itse asiassa olimme kai enemmänkin peloissamme kun saimme kuulla että ne sitten itsenäisyyspäivänä julkistetaan ehkä odotettiin vieläkin pahempaa mutta joka tapauksessa suunta on huolestuttava siltä ei voi silmiä ummistaa todellakin tarvitaan tarvitaan uudistuksia reformeja uudenlaista otetta asioihin erityisesti aikana kun eletään todellakin murroksessa esimerkiksi opettajat joutuvat työskentelemään todellisuudessa jossa kotien viesti voi olla sellainen että työtä ei arvosteta siinä määrin kuin mihin vanhemmat sukupolvet ovat tottuneet lapset kasvavat työstä vieraantumisen kulttuurissa yhtäältä tarvitaan paitsi uudenlaista pedagogista

myös toimenpiteitä panostuksia yksilöiden henkilökohtaisen vastuun lisääntymiseen tämä on äärimmäisen tärkeää huomioida myös professori juho saaren työryhmässä erityisen hyvänä asiana erityisesti valtiovarainvaliokunnan täydennysten jälkeen näen sen en pelkästään siksi että elämme ensi vuonna itsenäisyytemme sata vuotisjuhlavuotta vaan kaikkea siksi kun tällaista murrosaikaa nyt eletään että satsataan historiallisten juurien selvittämiseen erilaiset panostukset esimerkiksi museoihin ovat hyviä museot eivät nimittäin ole mitään ummehtuneita säilykepurkkeja jonne menneisyyttä on tallennettu ja sitten puhkaistu reikä jolloin se on ummehtunutta vaan nimenomaan museot tekevät arvokasta työtä mielenkiintoisella tavalla historialliset juuremme tuodaan tähän päivään olisi äärimmäisen suotavaa että yhä useampi ihminen voisi löytää museoista elämän rakennusaineita omaan elämään nimittäin historiallisten juurien tunteminen on paitsi ylösrakentavaa myös äärimmäisen mielenkiintoista vain vastuuseen vaan myös oivalluskykyyn miten näennäisesti toisistaan täysin poikkeavat asiat liittyvätkin hyvin tärkeällä tavalla yhteen tätä taitoa meidän poliitikkojen pitää opetella entistä syvemmin

arvoisa puhemies nobel palkittu professori bengt holmström oli valtiovarainvaliokunnassa kuultavana ja hän pohdiskeli mielenkiintoisella tavalla suomalaista koulutusta totesi muun muassa yliopistojen osalta että vanhoihin rakenteisiin ei kannata rahaa kaataa vaan tarvitaan uudistuksia meillä yliopistolakijärjestelmä uusittiin muutama vuosi sitten ehkä se ei kaikilta osin onnistunut niin kuin tavoite oli ja siksi voi olla paikallaan että sitäkin asiaa pohdittaisiin jälleen

yhdysvalloissa ei ole yhtään niin isoa yliopistoa kuin helsingin yliopisto ja puolusti pienten yliopistojen olemassaoloa meillä oli kuultavana myös talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja professori roope uusitalo jyväskylän yliopistosta kysyin häneltä näistä yliopistosäästöistä jyväskylän yliopiston osalta ja hän vahvisti sen mitä olen täällä aikaisemmin jo kertonut professori uusitalo totesi että on tehty mittavat

yliopistoihin kohdistuneet leikkaukset mutta hän totesi myös että jyväskylän yliopistossa on käyty tilojen käyttö huolella läpi on käyty hankinnat tarkoin läpi ja uudistettu on eri yksiköitä yhdistetty hallinnollisesti ja saatu näin henkilöstön käyttöä tehostettua ja on luovuttu monista sellaisista hankkeista joiden merkitystä ei ole pidetty erityisen tärkeänä tai hyvänä tämäntyyppisillä uudistuksilla jyväskylän yliopistossa on saatu

jotka täällä on tehty viime kaudella ja tällä kaudella ja hän korosti sitä että opetuksen ja tutkimuksen tasoon ja sisältöön ei ole tarvinnut puuttua vaan ne ovat vähintään entisellä tasolla vieläpä hän totesi että näiden säästötoimenpiteitten jälkeen henkilöstölle on voitu maksaa bonusta hyvästä tuloksesta tämä kertoo siitä että toteuttamalla rakenteellisia uudistuksia voidaan tehdä hyvää tulosta säästää yhteisiä varoja ilman että toiminnan tehokkuus kärsii siitä on todisteet jyväskylän yliopistosta tässä menneeltä ajalta tätä kannustan myös ministeriössä ja muualla tarkastelemaan muidenkin yliopistojen ja koulutusta antavien yksiköiden osalta eli sopii varmaan kaikkeen koulutukseen ja myös nyt uudistettavana olevaan toiseen asteeseen hyvin toteutettuna se voi myös onnistua niin että koulutuksen taso nousee toisen asteen koulutuksen osalta sosialidemokraatit ajoivat kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron leikkauksia onneksi hallitus tyytyi sataanyhdeksäänkymmeneen miljoonaan joten tilanne on hallinnassa arvoisa puhemies kuntien peruspalvelujen valtionosuus on tärkeä kuntien talouden kannalta ja kun tämä budjetti joka meillä on käsittelyssä nyt merkitsee sitä että kuntatalous vahvistuu ensi vuonna laskelman mukaan miljoonalla ja tänä vuonna kahdellasadallaviidelläkymmenelläyhdellä miljoonalla niin voidaan todeta että edelliseen vaalikauteen verrattuna kuntatalouden tilanne paranee tämä merkitsee sitä että opetuksen tasoa ja ryhmäkokoja ja kaikkea koulutukseen liittyvää voidaan parantaa kuntatasolla kuntatalouden vahvistuminen merkitsee myös demokratian vahvistumista ja sitä kautta siis palvelee hyvin meidän hallinnollista järjestelmäämme arvoisa puhemies sak on esittänyt oppivelvollisuusiän nostamista siitä täällä ei ole taidettu paljon keskustella itse näkisin että kannattaisi harkita ei ehkä nostamista mutta opiskeluvelvollisuuden saattamista niille nuorille jotka ovat alle kahdeksantoista vuotiaita joiden opiskelua voidaan kyllä tällaisella velvoitteella

miljoonan euron säästöt on mielestäni ajoitettu taitamattomasti jo ensi vuodelle vaikka ammatillisia oppilaitoksia koskevat reformilainsäädännöt tulevat voimaan vasta vuoden kaksituhattakahdeksantoista alussa näitä säästöjä on kyllä vaikea tehdä hallitusti ja strategisesti kestävällä tavalla kun reformin linjaukset eivät ole vielä tiedossa pahimmillaan tämä tarkoittaa ammatillisille oppilaitoksille kahta peräkkäistä rajua rakenneuudistusta jotka toteutetaan vain vuoden sisällä toisistaan näin toteutettuina säästöt uhkaavat vakavasti ammatillisen opetuksen laatua ja kiireellisesti toteutetut leikkaukset voivat johtaa myös harkitsemattomiin ja aluepoliittisesti vahingollisiin ratkaisuihin arvoisa puhemies toinen asia jonka haluan nostaa esiin liittyy opintorahaan ja opiskelevien perheiden toimeentuloon kun olemme puhuneet nyt lapsiperheköyhyydestä niin nimenomaan opiskelevat perheethän ovat siellä lapsiköyhyyden puolella usein heidän odotetaan nostavan täysimääräisesti opintovelkaa eikä toimeentulotukeakaan myönnetä helposti ja vaikka kaikki opintovelka nostettaisiin niin tulotaso jää silti todella pieneksi lapsiperheiden osalta opiskelun ja perhe elämän yhdistäminen on tehtävä nykyistä paremmin mahdolliseksi lisäämällä opintorahan tästä huoltajakorotuksestahan on hyvin paljon keskusteltu mutta valitettavasti siihen ei olla vieläkään päästy ja nyt täytyy sanoa että vielä sen lisäksi asumistukeen kohdistuva uudistus heikentää useiden opiskelevien lapsiperheiden toimeentuloa jolloin tässä yhteydessä olisi ollut vieläkin kiireellisempää ottaa opintorahan huoltajakorotus käyttöön koulutetut pääkaupunkiseudulla asuvat naiset saavat ensimmäisen lapsensa keskimäärin kolmekymmentäneljä vuotiaana eli kymmenen vuotta hedelmällisimmän iän jälkeen ja tämä ei ole mikään ihme sillä opiskelun ja perheen yhdistäminen on todellakin tehty tehty vaikeaksi ja ja taloudelliselta taloudelliselta kannalta hankalaksi esitämmekin valiokunnan mietintöön liitetyssä vastalauseessa että opiskeleville alaikäisen lapsen huoltajille maksettaisiin opintorahakuukausilta kahdensadan euron lisä huoltajalisä maksettaisiin jokaiselle lapsen huoltajana toimivalle ja opintorahaa nostavalle opiskelijalle mikäli molemmat vanhemmat ovat opiskelijoita niin molemmat saisivat huoltajalisän arvioitu kustannus vuositasolla olisi kaksikymmentä miljoonaa euroa vaikka kokonaisvaikutuksiltaan opintorahan huoltajalisältä voi odottaa myönteisiä vaikutuksia sekä kansantalouteen että kestävyysvajeeseen

arvoisa puhemies suomi on syrjäinen maa jolla ei ole juuri muita luonnonvaroja kuin puuta ja vettä meidän kilpailukykymme täytyy siis perustua osaamiseen tämä ymmärrettiin myös yhdeksänkymmentä luvun lamassa kun kaikkien leikkausten keskellä investoitiin teknologian koulutukseen ja tutkimukseen tunnetuin tuloksin nyt nuo opit on unohdettu hallitus leikkaa suomen kilpailukyvystä ja suomalaisten lasten tulevaisuudesta koulutuksesta helppoa se ei selvästi ole ainakaan kokoomukselle joka on joutunut turvautumaan psykologian perusopintojaksolta tuttuun kypsymättömään defenssimekanismiin projektioon jossa vastuu itselle liian tuskallisesta asiasta projisoidaan johonkin ulkopuoliseen kohteeseen tällä kertaa vihreisiin oppositiossa se ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa että vihreiden vaihtoehtobudjetissa koulutukseen ja tutkimukseen suunnattaisiin neljäsataaneljäkymmentäkuusi miljoonaa euroa enemmän hallituksen budjettiesityksessä se ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa että vastuu koulutukseen ja opiskelijoihin kohdistetuista leikkauksista löytyy valtioneuvoston eteenkin kokoomuksen ministeriryhmän peilistä kokoomuksella kun ovat molemmat avainministeriöt valtiovarainministeriö ja opetusministeriö hallussaan ja hallituksessa oikeasti kuvitelleet ettei kukaan huomaisi miten ammatillisesta koulutuksesta leikataan satayhdeksänkymmentä miljoonaa kikkailemalla rahoja valtion ja kuntien välillä alentamalla järjestämislupien mukaista opiskelijamäärää kaksitoista pilkku viisi prosenttia ja siirtämällä syntyvä sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron vähenemä kuntien säästöksi

tulokset antavat tosiaan huolestuttavia tietoja matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen tilasta suomen kouluissa etenkin poikien osaamistaso on laskenut aiemmasta onkin pakko kysyä mikä on muuttunut miksi matematiikka ja luonnontieteet eivät enää kiinnosta yhtä paljon kuin ennen sillä eivät matematiikan ja luonnontieteiden lait ole muuttuneet yhtään aiempaa vaikeammiksi olemme viime vuosina kantaneet huolta milloin kädentaidoista milloin taideaineista milloin uskonnon tuntimäärästä milloin liikunnasta sen sijaan matematiikasta ja luonnontieteestä ei ole käyty vastaavaa keskustelua vaikka ne tosiaan ovat suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn perusta meidän vientimme koostuu pääosin teknologiateollisuuden tuotteista tuotannon suunnittelusta ja tuotannon suunnittelusta vastaavat tekniikan ammattilaiset joiden osaaminen perustuu matematiikkaan ja luonnontieteisiin näitä matematiikan ja luonnontieteiden on suomen tulevaisuudessa yhä vähemmän esimerkiksi pitkän matematiikan kirjoittajien määrä on laskenut jo pitkään ja tuoreet pisa tulokset osoittavat matematiikan vieroksunnan alkavan jo peruskoulussa nyt olisikin korkea aika alkaa kantaa huolta matematiikasta ja ja kuten debatissa totesin pitäisikö kantavaksi periaatteeksi ottaa tunti matematiikkaa päivässä arvoisa puhemies suomi nousee tai sortuu osaamisensa varassa silti hallitus leikkaa opintotukea kuvitellen ilmeisesti nälän motivoivan opiskelijoita tenttimään ahkerammin käytännössä opintotuen leikkaus johtaa siihen että pienituloisten vanhempien lapset uskaltautuvat entistä harvemmin opiskelemaan ottamaan velkaa kasvava osuus kansakunnan osaamispotentiaalista jää hyödyntämättä näin pienellä kansakunnalla ei ole varaa tuhlata yhtäkään lahjakasta opiskeluhaluista nuorta vain siksi ettei hänen vanhemmillaan ole varaa tukea taloudellisesti hänen opintojaan no vähävaraiset opiskelijat ovat tunnetusti halpaa tilapäistyövoimaa siitähän tässä maassa on tunnetusti kova pula eikä ole liittojäsenyyksiäkään taakkana valmistuminen ei sillä ole niin kiire

arvoisa puhemies

tämän kuluvan vuoden talousarvion mukainen määräraha mutta ei näillä leikkauksilla meidän koulutusjärjestelmäämme olla murentamassa tai tai viemässä siltä pohjaa edellinen puhuja edustaja kasvi viittasi useampaan otteeseen kokoomuslaisiin kansanedustajiin ja meidän meidän keskusteluihin tai puheenvuoroihin liittyen näihin koulutuksen määrärahoihin mutta ilmeisesti unohti mainita että vihreiden vaihtoehtobudjetti sisältää myös leikkauksia koulutukseen ja koulutussäästöjä myös ammatillisen koulutuksen osalta jos en ihan väärin muista niin niin yli sata miljoonaa euroa myöskin vihreiden vaihtoehdossa ja esimerkiksi korkeakoulujen indeksin palautusta ei sieltä vaihtoehtobudjetista ilmeisestikään löydy mutta se siitä meillä on paljonkin käyty keskustelua myös tuolla valiokunnassa sivistysvaliokunnassa näistä isoista keskeisistä hallinnonalalle kuuluvista uudistuksista joista varmasti keskeisin on tämä ammatillisen koulutuksen iso reformi sen ja myöskin ammatilliseen koulutukseen tehtävä säästö ensi vuoden osalta olen ihan samaa mieltä että tämä aikataulutus näiden säästöjen toteuttamisen osalta on ollut erityisen haasteellinen ja ongelmallinen ja tämä kritiikki on hallituksen suuntaan aivankin kohtuullista ja ansaittua mutta samalla täytyy muistaa että tämän varsinaisen reformin tämän varsinaisen uudistustyön osalta ollaan edetty oikein hyvässä yhteistyössä ja ja yhteisymmärryksessä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa myöskin tämän opintotukilain uudistus ja ja muutokset jonkin verran keskustelua tämä leikkaus on on kiistaton mutta pikkasen pienemmälle huomiolle on jäänyt monia hyviä asioita joita tässä samalla korjataan joita opiskelijat ovat myöskin kovasti pitkään toivoneet esimerkiksi takaisinmaksujen kohtuuton korko kohtuullistetaan ja vanhempien ja vanhempien tulojen vaikutus poistuu ja niin edespäin oma kokonaisuutensa on tämä yleiseen asumistukeen siirtyminen jota itsekin olen ollut käsittelemässä sekä sivistysvaliokunnan että ympäristövaliokunnan puolella ja siinä hyvin on on tiedossa ne hyvät vaikutukset

kantaa lisäksi haluan tässäkin yhteydessä nostaa esille tämän ruokakunta käsitteen määrittelyn haasteen mikä meillä on kyllä vielä ratkaisematta paljon muutakin kuitenkin tehdään ja ja kehitetään eikä tämä koulutuspolitiikka saisi nyt pelkästään pyöriä sen ympärillä mistä leikataan ja kuka leikkaa eniten tai tai millä tavalla vaan meidän pitäisi nyt keskittyä myös siihen että me käytämme kuusi pilkku seitsemän miljardia euroa tässä pääluokassa mahdollisimman hyvällä ja järkevällä tavalla niin että se vastaa tämän päivän tarpeisiin ja tukee parhaalla mahdollisella tavalla meidän opetusta koulutusta mutta myös liikuntaa kulttuuria nuorisoa opiskelijoita ja niin poispäin peruskoulua uudistetaan tällä hetkellä kovasti varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen siellä alimmissa tuloluokissa on ollut erittäin positiivinen asia varmasti siitä olemme kaikki samaa mieltä tässä ihan lopuksi vielä haluaisin nostaa ehkä esille maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutukseen tehtävät lisäykset perusopetuksen ja valmistavan opetuksen osalta

arvoisa puhemies

nyt seitsemänkymmentäkuusi prosenttia ensi vuoden aikana liikkuvan koulupäivän kokeilut laajennetaan lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin eri puolille suomea nämä panostukset ovat tärkeitä sillä lasten ja nuorten fyysinen kunto heikentyy jatkuvasti kuten uudet liikuntakokeilut ovat osoittaneet erityisen hälyttävää oli pari päivää sitten kun sanottiin että koululaiset eivät jaksa istua enää selkä suorassa lapsen kannalta on tärkeää että hänellä on koulun lisäksi mielekästä tekemistä usein mielekäs tekeminen löytyy harrastusten myötä kaikilla lapsilla ei harrastusta kuitenkaan ole tämä saattaa johtua esimerkiksi perheen pienistä tuloista harrastaminen kun maksaa usein aika paljon yhden harrastuksen takaaminen lapselle olisi erinomainen ja ja pidemmän päälle myös kannattava aloite kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus harrastaa perheen varallisuudesta riippumatta harrastusmahdollisuuksien lisääntyminen ehkäisisi syrjäytymistä ja edistäisi fyysistä ja henkistä hyvinvointia toivonkin että asiassa voidaan edetä lähitulevaisuudessa koulurauha on olennainen oppilaiden oppimisen kannalta koulurauhan edistäminen on oppilaiden lisäksi koulun opettajien ja ja rehtorin vastuulla tämän vuoksi olisi tärkeää että rehtorin ja opettajien päätösvalta suhteessa oppilaisiin olisi kunnossa esimerkiksi jälki istuntoa voi nykyään antaa vain oppilaan oma opettaja ei rehtori tai koulun muut opettajat toivon että tämänkaltaiset puutteet lainsäädännössä korjattaisiin pikaisesti eräs suurimmista kehityskohteista etenkin ammatillisessa koulutuksessa on koulutuslinjojen ja ja työmarkkinoiden epäsuhta joka vuosi valmistuu satoja oppilaita joilla on vähäiset mahdollisuudet saada koulutustaan vastaavia töitä olisikin tärkeää että oppilaitokset suhteuttaisivat tulevaisuudessa koulutuslinjojen sisäänottomäärät työmarkkinoiden tarpeeseen tästä hyötyisivät niin oppilaat kuin koko yhteiskunta tulevaisuuden työmarkkinoita on toki vaikea ennustaa mutta esimerkiksi kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ennusteita voidaan seurata tarkemmin erityisen tärkeää on myös koulutuksessa varmistaa kotimaisen ammattitaitoisen työvoiman saanti uusien työpaikkojen avautuessa tästä esimerkkeinä uudenkaupungin autotehdas sekä turun ja rauman telakat

hallituksen ennakkoluuloton uudistaminen näkyy myös siinä että alueellinen kielikokeilu on luvattu toteuttaa eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti kieltenopiskelun valinnanvapaus tarjoaisi koululaisille enemmän aikaa ja motivaatiota opiskella maailmankieliä kuten kiinaa tai espanjaa monipuolisesta kieliosaamisesta olisi hyötyä työelämässä ja ja etenkin kotimaiset vientimarkkinat hyötyisivät kielten osaajista lisäksi isojen maailmankielten puhujille tarjoutuisi hyviä opiskelu ja ja työmahdollisuuksia ministeri lupasi että alueellinen kielikokeilu toteutuu ensi vuonna kokeilun tulee olla riittävän laaja pari kuntaa kokeilun piiriin ei riitä lopuksi otan esille myös pari muuta asiaa pääsy ja soveltuvuuskokeiden merkitys varsinkin terveydenhoitoalalla superin puheenjohtaja silja paavola on myös huolensa siitä että esimerkiksi lähihoitajaksi hakeutuu opiskelijoita jotka eivät välttämättä sovellu alalle myös opiskelijan kannalta väärän alan valinta on haitaksi lisäksi toivon myös että lääkärikoulutuksessa potilaan asiakkaan kohtaamiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota viime aikoina on tullut muutama puhelu joissa tätä on arvosteltu voimakkaasti kansalaisten taholta kiitos

arvostettu puhemies

matkaa keskusteltu hallituksen tekemistä leikkauksista ja myös joistain uudistuksista on taas kuitenkin kuultu hyvin paljon rakentaviakin puheenvuoroja oppositiolta siinä että eteenpäin pitää mennä ja moni ymmärtää tämän taloudellisen tilanteen että

koko lähtökohta täytyy muistaa siten että meillähän on kuitenkin tämän viidenkymmenenviiden miljardin budjetissa kymmenen prosentin aukko ja me otamme sen kymmenen prosenttia velkaa viisi pilkku viisi miljardia ehkä se siitä pikkaisen voi vielä muuttua nimenomaan ylöspäin ja ja tämä kuvastaa sitä kuinka tällä hetkellä ja siinä mielessä kun tätä leikkauslinjaa on jouduttu tekemään jonka olisi myös oppositio tehnyt kuten heidän vaihtoehtobudjeteistaan kävi ilmi myös jo ennen eduskuntavaaleja se kävi ilmi heidän budjeteistaan kaikki me olisimme tässä samassa tilanteessa nyt haluaisin tämän näkökulman nostaa esille kun uutta pitää saada aikaiseksi miten

toisen asteen ammattikoulutuksen tiukasta taloustilanteesta huolimatta

itse olen tyytyväinen ministeriin siinä että hänellä on uskallusta lähteä tekemään uudistuksia kuten tämä toisen asteen koulutuksen

odotan itse siltä hyvin paljon meidän täytyy muistaa lähtötilanne minkä me tänäänkin kuulimme työministeri lindströmin puheenvuorossa kun hän sanoi että työttömien tilanne oli lokakuussa kolmesataakaksikymmentäkaksituhattayhdeksänsataa henkilöä tämä oli lokakuun lopussa se on kuitenkin viime vuonna vastaavaan aikaan mutta siinä ei ole ilonaihetta koska kaksikymmentäkaksituhatta työtöntä on ollut yli vuoden työttömänä

työtöntä on

haluan pari sanaa sanoa meillähän jää noin viisitoista prosenttia jokaisesta kouluikäluokasta vaille toisen asteen koulutuspaikkaa ja koulutusta elikkä monet voivat aloittaakin sen koulutuksen mutta suuri osa ei löydä omaansa mitä tai millä tavoin haluaisi opiskella ja itse pidän erittäin tärkeänä sitä että tällä hallituksella on on uskallusta lähteä kokeilemaan uusia asioita yhtenä uutena asiana on tämä valtiovarainvaliokunnan tekemä havainto siitä kun kuultiin asiantuntijoita sivistys ja tiedejaostossa että monella muullakin tavalla voidaan kouluttautua kuin koulunpenkillä istumalla saatiin muun muassa setlementtisäätiön lausunto ja kuultiin samaria rytä jolla on vuosikymmenten kokemus siitä kuinka osatutkintotyyppisellä koulutuksella on saatu jo tuhansia nuoria koulutettua ja he ovat saaneet ammatin ja työpaikan ja nämä valo valmennuksen kaltaiset toimintamallit kaipaavat vahvistusta ja kaipaavat enemmän sijaa suomessa sitä vartenhan valtiovarainvaliokunta osoittikin tähän työpolku hankkeeseen kokeiluhankkeeseen kaksimiljoonaakuusisataaviisikymmentätuhatta euroa sen työpolku hankkeen kokeiluhankkeen tarkoitus on nimenomaan tukea näitä ammattikoulusta pois pudonneita tai sinne ei pääseviä tai meneviä henkilöitä koska he tarvitsevat paljon muutakin tukea kuin pelkkää opiskelutukea he tarvitsevat tukea asumiseensa ja monenlaiseen muuhun ihmissuhdetilanteeseen jopa päihteiden käyttöön niissä tilanteissa kenenkään koulunkäynti ei ikävä kyllä onnistu ainakaan millään kolmen vuoden suunnitelmalla jos me pystymme osatutkintotyyppisesti kouluttamaan osan vaikkapa siitä autonasentajan tutkinnosta tai peltisepän tutkinnosta tekisi vaikka pelkästään kattopeltiseppähommia niin me pystymme luomaan nuorille motivaatiota että he jaksavat käydä sen lyhyemmän koulutusputken loppuun saakka tähän kun lisätään yhteistyö yritysten kanssa ja otetaan tämmöinen mestari kisälli mallinen lähestymistapa niin saadaan loistavia tuloksia ja itse odotan paljon opetus ja kulttuuriministeriöltä siten että he osaavat tämän kokeiluhankkeen toteuttaa koska valtiovarainvaliokunta erityisesti on kiinnittänyt huomiota niin kuin tässä lausunnossa sanotaan että sitten kun ne tulokset saadaan se levitetään koko maahan jos me pystymme kouluttamaan osatutkintotyyppisesti nuoria jopa neljäkymmentä prosenttia edullisemmin kuin meidän niin totta kai se pitää varsinkin tässä taloustilanteessa ottaa vakavasti vaikka tämä ei ole edes talouskysymys tämä on ennen kaikkea kysymys nuorten elämästä ja tulevaisuudesta me emme voi olettaa että tänä päivänä kaikki haluavat istua kolme vuotta koulun penkillä ja oppia siellä tekemään sitä työtänsä arvoisa puhemies aika näyttää loppuvan hyvin pian ennen kuin nuija kolahtaa pöytään haluan myös mainita sen että

talousarvioesityksessä missä valtiovarainvaliokunta osoitti kaksitoista miljoonaa erilaisiin lisähankkeisiin rahaa on ennen kaikkea symbolinen merkitys suuri se auttaa meitä kannustamaan panostamalla varhaiskasvatukseen koulutukseen ja ammattikoulutukseen aivan uudenlaisin keinoin joita meidän ministerimme

arvoisa puhemies koulutus on se tie millä me luomme uskoa tulevaisuuteen nuorille ja lapsille jos koululainen tulee kouluun niin kokeeko hän että juuri häntä on siellä tänään odotettu ja hänellä on oma paikka onko hänen oppimisensa tarpeeksi tuettua ja kokeeko hän että on hyväksytty ryhmässä nämä ovat niitä asioita mitkä on opettajan tehtävä varmistaa mutta ainoastaan silloin jos opettajalla on riittävästi työkaluja hän pystyy toteuttamaan

edustaja elomaa erinomaisesti otti näitä epäkohtia jo aikaisemmin esille esimerkiksi sen että rehtorilla ei ole oikeutta antaa jälki istuntoa vain oppilaan omalla opettajalla on toinen asia on se että kyllä jälki istunto pitäisi saada osaksi oppivelvollisuutta koska tällä hetkellähän on niin että ainoastaan kiltit istuvat jälki istunnossa ja ne jotka eivät halua eivät sitten sitä jälki istuntoa suorita lisäksi meidän on nyt vihdoin päästävä eroon sellaisesta ajattelutavasta että koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen ei saisi puuttua sylvään koulun rehtori andersson puuttui ja hän sai huomautuksen kun olisi pitänyt saada palkinto tämä on oikea suunta ja tähän työrauhapakettiin me tulemme keväällä palaamaan on meidän kaikkien etu että me pystymme tukemaan jokaisen nuoren ja jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä sillä tavalla että opettajalla on se auktoriteetti

että inhimillisen ajan ja oppimiskyvyn puitteissa voisimme opiskella kaikkia mahdollisia kieliä sieltä pitää pystyä valitsemaan ja ainakin itse kokisin esimerkiksi saksan kielen espanjan kielen tai venäjän kielen tarpeellisemmaksi jos me ajattelemme globaalia kauppaa kuin ruotsin kielen osaamisen minuun otti eräs opettaja yhteyttä ja sanoi että no mites tämän pakkoenglannin kanssa minä sanoin että meillä ei ole sellaista kuin pakkoenglanti meillä ainoastaan suomi ja ruotsi ovat pakollisia ja englanti on sitten vapaaehtoinen ja sen tilallehan joku oppilas voi ottaa sitten saksan ja kyllä kuitenkin englannille olisi enemmän perusteita jos jos meidän pitää kaksi tiettyä kieltä opiskella pakosti niin löytyy painavammat perusteet kuin ruotsin kielelle nostan yhden detaljin täältä täältä talousarviokirjasta esiin koska tästä me keskustelimme sivistysvaliokunnassa tämä on se saavutettavuusdirektiivi mikä hyväksyttiin eu parlamentissa lokakuussa sen tavoitteena on että vammaiset voivat toimia yhdenvertaisesti verkossa muiden kanssa itse koen että tämä on äärimmäisen tärkeä asia pitää pitää huolta että kukaan näkövammainen ei jää palvelupaitsioon meidän tavoitteemme tulee olla että me uusia asiakkaita näkövammaisten kirjaston palveluiden piiriin meidän pitää pitää huolta erityisopetuksesta meidän pitää pitää huolta perusopetuksesta ja korkeakouluista pitää pitää huolta ja tämä vaikuttavuuden arviointi mikä meillä on nytten tavoitteena on äärimmäisen tärkeä eihän meillä ole mitään syytä että ruotsi tai tanska on meitä niin kovasti edellä näissä yliopistovertailussa kyllä me pystymme saavuttamaan paljon enemmän kun siihen panostamme ja koen että avainasemassa on elinkeinoelämän ja koulutuksen yhdistäminen se on se mikä tuo suomen kasvu uralle ja takaa suomelle kasvutarinan

arvoisa herra puhemies

suomi juhlii ensi vuonna satavuotista itsenäisyyttään ja nämä nyt päätettävät opetus ja kulttuuriministeriön rahat ovat tässä itsenäisyyden juhlavuonna erittäin tärkeässä asemassa lukutaito oli suomessa jo tuhatkahdeksansataa luvun lopulla lähes sataprosenttinen eivät tietenkään kaikki kaikki osanneet erittäin hyvin lukea mutta lukutaito kuitenkin oli olemassa ja se loi sen sivistyksen pohjan ja suomen kansan hyvinvoinnin pohjan josta saamme nauttia kukin omalla tahollamme joka tapauksessa koulutuksen kulmakivenä on aina ollut meillä tasa arvo jokaisella suomalaisella on mahdollisuus opiskella niin pitkälle kuin rahkeet riittävät riippumatta siitä asuuko hän sitten pohjoisimmissa suomessa tai etelä suomessa tai jossakin sillä välillä elikkä suomalainen idea että kaikille lapsille taataan yhtäläinen mahdollisuus opiskella vaikka tohtoriksi asti tai mihin tahansa koulutusammattiin se taataan kaikille korvauksetta tästä saamme olla ylpeitä se on poikkeuksellisen hieno järjestelmä koko maailmassa ja tästä meidän on kaikkien pidettävä kiinni kaikin käytettävissä olevin keinoin vaikka talous on tiukalla tästä perusperiaatteesta ei saa missään nimessä tinkiä tällä hetkellä elämme suomessa edelleenkin lokakuussa kaksituhattakahdeksan alkaneen talouskriisin jälkimaininkeja

sitkeillä ja määrätietoisilla päätöksillä kääntymään plussan puolelle valoa on tunnelin päässä selvästi näkyvissä ja ne eivät ole vastaantulevan junan valot mitkä sieltä näkyvät vaan talous on selvästi kasvussa ja olemme selkeästi päässeet lamasta irti aivan kuten suomen pankin pääjohtaja erkki liikanen totesi viime viikolla joka tapauksessa koulutusjärjestelmänkin on muututtava sen on sopeuduttava sekä talouteen mutta myös aikaan se että tässä talousarviossa joudumme tekemään leikkauksia on totta mutta meidän on suhteutettava näiden leikkausten määrä siihen määrään rahaa jota sivistykseen käytetään tämä valtion budjetti antaa ensi opetus ja kulttuuriministeriön pääluokkaan kuusi pilkku yhdeksän miljardia euroa ja sitten kun siihen lisätään vielä kuntien antamat rahat niin pääsemme yhteissummaltaan yli kahdentoista miljardin euron summaan joka on on aivan valtavan hieno summa jolla suomalaisia lapsia nuoria ja ja myös aikuisia koulutetaan tässä maassa sivistyksen hyvä taso takaa sen että elintaso myös säilyy nyt kun puhutaan leikkauksista joita hallitus on joutunut tekemään niin kannattaa aina myös suhteuttaa ne puheensa siihen kokonaismäärään mitä kuitenkin tämä maa edelleen sivistykseen satsaa on tärkeää totta kai että opetusta kehitetään ja sivistystä kehitetään kaikin käytettävissä olevin keinoin joskus on pakko leikatakin mutta sen

olisi syytä olla jossakin mittasuhteessa ettei vain ruveta puhumaan pelkistä pilkuista ja pisteistä eikä nähdä kokonaisuutta

tässä maassa viemässä eteenpäin erilaisilla kärkihankkeilla pidän niitä erittäin tärkeinä jotta pystymme tähän aikaan reagoimaan pari huomiota opintorahoista on tärkeää että opintorahajärjestelmä tässä maassa säilyy ja se että nyt opintorahoja hieman pienennetään se on totta kai valtiontalouden mitoituksesta johtuva seikka mutta pitää myös huomioida että tämä valtion budjetti ei ainoastaan ota vaan se myös antaa nyt olemme siirtymässä yleiseen asumistukeen joka tuo sen aidon mahdollisuuden opiskelijat jotka aidosti ovat asumistuen tarpeessa saavat sitä tukea niille joilla on hieman enemmän omia varoja tai perheen varoja käytettävissä tämä uudistus ei ole niin hyvä kuin näille jotka tukea todella tarvitsevat mutta tämä on yhteiskunnallisesti aivan perusteltu suunta ja tähän suuntaan pitää mennä edelleen maksuton pitää opiskelun olla ja tuet pitää suunnata sinne missä kipein tarve on kun katsotaan sitten meidän meidän tulevien opiskelijoiden sijoittumista työelämään niin toivon hartaasti että niin tämän vuoden kuin tulevankin vuoden aikana jatkamme sitä kehitystä jolla opiskelijoille luodaan aidosti yhteys työelämään jo opiskelun aikana teoreettisen tiedon pänttääminen on toki hyvä sekin mutta työelämään pääseminen on se kaikkein tärkein lopuksi arvoisa puhemies yksi huomio vielä pisa tutkimuksista suomi on siellä aina pärjännyt erittäin hyvin ensimmäiset merkit siitä että olisimme hieman lievässä alamäessä ovat selvästi olemassa ja ne pitää havaita ja niihin pitää myös reagoida se mikä koulumaailmasta ja opiskelusta mielestäni puuttuu varsinkin koulujen alaluokilta tänä päivänä ja yleensä opiskeluaikana kouluihin pitää saada kuri palaamaan ja niin että se keskinäinen kunnioitus on siellä se asia jota aidosti opiskellaan ja opetetaan ei voi olla niin että koulumaailma on sellaista meteliä ja melskaamista jossa kukaan ei opi mitään kaikki kärsivät siitä pitää päästä irti ja pisa tutkimuksen tulokset saadaan sillä nousuun

arvoisa puhemies

tuo se että korot ovat pohjalukemissa lainanoton kasvattaminen ei lisää velanhoitokustannuksia dramaattisesti näissä oloissa kun suurennuslasilla katsoen on havaittu merkkejä talouskasvusta voi todeta että tilanne voisi olla huonompikin silti tässä talouden yleistilanteessa on selvää että huoli tulevaisuudesta on oikeutettu pontevista lupauksistaan huolimatta hallitus ei ole kyennyt eikä niin muodoin eduskuntakaan sanottavasti hidastamaan velkaantumista miten pitkälle tällä tiellä voidaan jatkaa tätä kysyessä silmien eteen piirtyy tarkasteluväli jonka toisessa päässä ovat lapsemme ja heidän lapsensa vaikuttavinta retoriikkaa tässä edustavat ne puheenvuorot joissa todetaan että ottaessamme lisää velkaa lainaamme lapsiltamme emme tiedä ovatko onnellisia ne lapset jotka kerran perivät maan sen velat myös opetus ja kulttuuriministeriön pääluokkaan kohdistuvia säästöpäätöksiä on perusteltu edellä kuvatulla vakavalla huolella vaikka huoli on vakava on silti oikeutettua katsoa asiaa myös toisesta näkökulmasta opetus ja kulttuuriministeriön pääluokkaan otetut resurssit ovat kaikkein selkeimmin tulevaisuusresursseja niihin kohdistuvat leikkaukset vaalikaudella yli kolme miljardia ovat leikkauksia lastemme ja nuortemme tulevaisuudesta hyvä esimerkki tästä on opintotuen rakenteen muutos jatkossa opintolainan osuus opintotuessa korostuu kun opintorahan taso romahtaa hallituksen säästöpäätökset joiden piti estää velkataakan syntymistä lastemme kannettavaksi pakottavat opiskelijan turvautumaan opintolainaan ei näytä johdonmukaiselta tulevaisuuspolitiikalta opintotuen opintolainapainotteisuus lisää opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja ja hidastaa valmistumista niiden kohdalla jotka epäröivät lainanottoa epävarmojen työllisyysnäkymien takia yhteiskunnan tulevaisuus rakennetaan siinä lapsille luodaan tukevat jalansijat joista ponnistaa elämässä eteenpäin oecdn laskelmien mukaan yhden euron panostus varhaiskasvatukseen tuottaa yhteiskunnalle seitsemän euroa taitavasti toteutettu lapsen yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa parantaa hänen pärjäämistään koulussa ja menestymistään opintiellä lapsuudessa saadut hyvät eväät auttavat korkeampaan koulutukseen ja pidempään työuraan hyvin toteutettu varhaiskasvatus kykenee poistamaan esteitä lapsen suotuisalta kehitykseltä hyvää ja autenttista elämää monimutkaistuvassa yhteiskunnassa varhaiskasvatukseen kohdistuvat säästöt vaarantavat onnistumisen tässä yhteiskunnan tulevaisuudelle elintärkeässä toiminnassa uusimmat pisa tulokset ovat huolestuttavia kertoessaan sekä alueellisista eroista että eroista tyttöjen ja poikien välillä varhaiskasvatukseen kohdistetut leikkaukset ovat omiaan lisäämään kuntien ja alueiden välisiä eroja lasten saamassa huolenpidossa ja opetuksessa vaikutus tulee olemaan päinvastainen kuin pitäisi sosialidemokraattien vaihtoehdossa luovuttaisiin subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta emme lähtisi suurentamaan varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja

arvoisa herra puhemies

moneen kertaan tasa arvo säröilee vaikka suomi onkin edelleen yksi koulutuksen kärkimaista huolestuttavaa on että tyttöjen ja poikien välillä on yhä suuremmat osaamiserot myös sosioekonomisen taustan vaikutus oppimistuloksiin on hiukan kasvanut sen sijaan oppimiserot alueiden sekä maaseutu ja kaupunkikoulujen välillä ovat ensi kertaa merkittävät suomen peruskouluista on lakkautettu noin puolet vuodesta yhdeksänkymmentä lähtien kun oppilasmäärä on vähentynyt vain yhdeksän prosenttia säästöt ovat jääneet likipitäen saamatta lisääntyneiden koulukuljetus oppilashuolto ja sosiaalikustannusten sekä korjaavan sairaanhoidon kulujen vuoksi perusopetuksen saavutettavuutta on heikennetty erityisesti ja erityisen voimakkaasti maaseutualueiden lapsilta tässäkö yksi syy oppimistulosten heikkenemiseen osalla lapsista ja nuorista miten ongelmista päästäisiin koulutuksen imuun koulutuksen imua syntyy kun kouluolosuhteet ovat suotuisat ja koulussa voi käyttää omia vahvuuksiaan koulutuksen imussa oleva oppilas on tarmokas omistautunut sinnikäs vastoinkäymisissä ja ylpeä koulustaan hän kokee oppimisen merkitykselliseksi haasteelliseksi ja inspiroivaksi näin hienosti kuvasi matti rimpelä lasten terveyskäräjillä eduskunnassa marraskuussa nimenomaan tämmöistä positiivista motivoitunutta oppimista peruskoulun kehittäminen on sipilän hallituksen kärkihanke ja siihen satsataan noin yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa hallituskauden aikana mutta sitten on pakko sanoa muutama sana niistä lapsista ja nuorista jotka tarvitsevat erityistä tukea mielenterveys ja päihdepalvelut ovat suomessa vielä hajallaan se vaikeuttaa hoitoon pääsyä ja hoidon loppuun viemistä näillä oppilailla monen kohdalla työllistymistä tai opiskelun aloittamista pitäisi edeltää kuntouttava elämänvaihe jonka kesto vaihtelee kuukausista jopa useisiin vuosiin voimavarojen lisääminen lasten ja perheiden varhaiseen tukeen sekä nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin on äärettömän kannattavaa sen me kaikki tiedämme satsaukset saadaan moninkertaisina takaisin hoitoon pääsyn kynnys on terveydenhuollossa saatava alemmas kehittämällä matalan kynnyksen palveluita perustason ja erikoissairaanhoidon välille nuorten ongelmista on todellakin otettava koppi kehittämällä avopalveluita koulujen oppilashuoltoa ei pidä jättää irralliseksi organisaatioksi muusta hoitoketjusta vaan se pitää nivoa osaksi porrasteista palveluketjua myös nuoria on paljon laitoksissa meillä vielä suomessa ja olen sitä mieltä että nuorten mahdollisuutta päästä perhehoitoon on parannettava silloin kun omat vanhemmat eivät nuorista pysty huolehtimaan tähän hallitus pyrkiikin lasten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelma lapella uudistamalla sosiaali ja terveyspalveluita ja panostamalla myös perhehoidon kehittämiseen viime kaudella johtamani keskustan työryhmä ehdotti että matalan kynnyksen moniammatilliset palvelut ovat siellä missä nuoretkin eli peruskoulussa eräillä paikkakunnilla oppilashuoltoryhmiä on jo täydennetty psykiatrisella sairaanhoitajalla nopea tarttuminen ongelmiin edistää myös koulujen työrauhaa ja tukee opettajien ja oppilaiden jaksamista monia nuoria yhdistävät koulukiusaaminen erilaiset oppimisvaikeudet alhainen luottamus muita ihmisiä kohtaan lisäksi monella on käsittelemättömiä traumoja niin sanottu normaali koulu tai normaalit palvelut eivät toimi heidän kohdallaan on yhteisten resurssien haaskausta pyrkiä vahvistamaan niitä toimintamuotoja jotka lähtökohtaisesti ovat monen nuoren kohdalla ennemminkin osa ongelmaa kuin ratkaisua eli tarvitaan ehdottomasti uudenlaista ammattilaisuutta sekä sen toimintaperiaatteita tukevia rakenteita ja tarvitaan myös ehdottomasti velvoittavaa lainsäädäntöä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi sekä myös jälkihoidon mahdollisuutta kiusatuille nuorille

arvoisa herra puhemies on jotenkin uutena kansanedustajana ollut mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua ja on välittynyt sellainen kuva että eduskunnassa kuitenkin on yleinen käsitys siitä että pienelle maalle koulutus on erittäin tärkeä asia taas toisaalta huolestuttaa se että nämä leikkaukset juuri koulutukseen ja tutkimukseen ja tieteeseen ovat niin suuria joten tästä syntyy kieltämättä sellainen hyvin ristiriitainen olo että onko se tärkeää vai eikö se ole tärkeää samalla on puhuttu koulutuksen rakenneuudistuksesta ja minäkin kyllä kannatan hallittua koulutuksen rakenneuudistusta valitettavasti en ihan näe nyt tässä hallituksen toiminnassa sellaista hallittua rakenneuudistusta minusta täällä edustaja kankaanniemi kuvasi erittäin hyvin tätä jyväskylän yliopiston tilannetta miten siellä on suhtauduttu näihin varojen vähenemisiin aivan sama tilanne on kotikaupungissani espoossa aalto yliopiston kohdalla he ovat tunnistaneet että nämä leikkaukset ovat suuria vaikuttavat heidän toimintaansa paljon mutta samalla ovat myös tarttuneet asioihin sillä tavalla että niin sanotusti ovat olleet valmiit ottamaan löysät pois ja tehostamaan ja muuttamaan omaa toimintaansa jotta sitten itse opetuksen taso koulussa ei laskisi nämä hallituksen säästöt ammatillisesta koulutuksesta satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa kohdistuvat juuri niihin nuoriin jotka etsivät paikkaa tässä tämä tarkoittaa noin kahdentoista prosentin paikkavähennystä opiskelupaikkoihin minulle jäi ainakin viime vaaleista tuolta vaalikentiltä sellainen kuva että kaikki puolueet olivat valmiita lähtemään niihin talkoisiin että juuri ammattikoulutus löytäisi sellaisen paikan ja polun tässä maassa että kaikki nuoret saisivat mahdollisuuden näin ymmärsin nyt sitten tässä me lähdemme aivan toiseen suuntaan täällä edustaja räsänen totesi minusta hyvin

nämä supistukset ja nämä muutokset tehdään nyt vähän erikoiseen aikaan ensin toteutetaan vähennykset ja sitten kaksituhattakahdeksantoista toteutetaan reformi tämä näyttää siltä että tässä toteutetaan ikään kuin koulutusleikkauksia nyt kahdessa vaiheessa vaihe yksi on tämä sadanyhdeksänkymmenen miljoonan vähennys ja vaihe kaksi on sitten tämä reformi jossa jälleen muutetaan asioita ja jälleen haetaan säästöjä toivon että näin ei käy toivon että reformi toisi myös resursseja eikä vain tarkoittaisi aina sitä että kun uudistetaan niin leikataan sitten erityinen kiitos siitä että valiokunnan mietinnössä on aivan oikein nähty nuorisotoiminnan tila suomessa tällä hetkellä ja nähty myös se että erityisesti kansalaisjärjestöt nuorisotyöjärjestöt ovat ne jotka tätä työtä

parhaimmalla tavalla ja kustannustehokkaasti toteuttavat niinpä täällä on mietinnössä todettu että otetaan rahapelitoiminnan varoista siirretään selkeästi sieltä rahoja kansalaisjärjestöjen harjoittaman nuorisotyön kehittämiseen ja parantamiseen ja annetaan ihan aidosti aidosti heille mahdollisuus tehdä sitä työtä erityisesti täällä on kohdistettu varoja raittiuden ystävät ryn nuoriso ja valistustoimintaan itse muistan ajan nuoruudesta jossa raittius oli hyve siitä puhuttiin tavalla joka herätti kunnioitusta kun joku ilmoitti olevansa raitis arvoisa puhemies näillä näillä ajatuksilla tähän olen perehtynyt ja ehkä vielä jotain muutakin tuossa sanon kun kuuntelen teidän muiden edustajien viisaita puheenvuoroja

nostan vielä esiin huomion valtion rahoituksesta evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin tämän vuoden alusta uudistui kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvausjärjestelmä kun yhteisöveroon perustuvasta järjestelmästä siirryttiin lakisääteiseen avustukseen tuon lain mukaan rahoituksen määrää korotettaisiin vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti no kuitenkaan nyt tässä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjetissa ei indeksikorotusta ole huomioitu

arvostaa kirkon itsenäisyyttä niin kyllä sen tulee korvata lakisääteisistä tehtävistä koituvat kulut indeksikorotuksista luopuminen tarkoittaa sitä että yhä suurempi osa valtion kirkolle laissa määräämistä tehtävistä maksetaan kirkollisveron tuotolla eli kirkon jäsenet maksavat myös kirkkoon kuulumattomien kansalaisten kuluja sen vuoksi esitämme määrärahan

siren tässä keskustelussa toisti kokoomuksen edustajien usein toistaman väitteen että vihreidenkin vaihtoehtobudjetissa leikattaisiin koulutusta niin jotta nyt tämänkin keskustelun pöytäkirjoihin tulisi asia korjattua totean että vihreiden vaihtoehtobudjetissa esitetään noin viittäsataa miljoonaa euroa enemmän koulutukseen ja tutkimukseen kuin hallituksen budjettiesityksessä tästä noin kaksisataa miljoonaa euroa on tämän vuoden budjettiin viime vuonna tehtyjen leikkausten kompensointia ja noin kolmesataa miljoonaa on hallituksen ensi vuoden budjettiin esittämien leik kausten kompensointia tämä viime vuonna tehtyjen ja tänä vuonna toteutuneiden leikkausten kompensointi esitetään vihreiden vaihtoehtobudjetissa kompensoitavaksi ennen kaikkea kilometrikorvausten niin sanotun ylikompensoinnin leikkaamisella eli sen leikkaamisella että kun näiden korvattujen kilometrien määrä vuodessa nousee yli tietyn rajan niin silloin osa niistä alkaa tuottaa saajalleen tuloa ole enää korvausta todellisista kuluista

nyt käsiteltävänä olevassa budjetissa esitettyjen kolmensadan miljoonan

sijasta poistaisimme dieselin alennetun verokannan tai ottaisimme ne rahat dieselin alennetusta verokannasta ja työkoneiden alennetusta verokannasta näistä yhteensä kaksisataakymmentä miljoonaa euroa turpeen alennetusta verokannasta kaksikymmentä miljoonaa euroa ja kaivosten alennetusta sähköverosta yhdeksäntoista miljoonaa euroa ja teollisuuden päästökauppakompensaatiosta neljäkymmentäkolme miljoonaa euroa eli noin kolmesataa miljoonaa euroa
arvoisa puhemies suomessa on eräs maailman parhaista ja tasa arvoisimmista koulutusjärjestelmistä ja tulevalle vuodellekin sen rahoitukseen osoitetaan suuri summa mikä on tietenkin hyvä ja kannatettava asia nyt kuitenkin oppositiosta syytetään että hallitus leikkaa näitä menoja leikkaaminen on on sinänsä hyvin suhteellista sillä esimerkiksi vuoden kaksituhattaneljätoista tilinpäätöksessä mikä on edellisen hallituksen tekoja opetus ja kulttuuriministeriön kokonaissumma oli nykyistä pienempi eli siis menot ovat tietyllä tavalla jopa kasvaneet olenkin siis sitä mieltä että näistä asioista puhuttaessa tulisi puhua rehellisesti älkäämme siirtykö tässä totuuden jälkeiseen aikaan eihän korkeakouluistakaan sinällään leikata vaan niiden kustannuksia vain suhteutetaan bktn muuttumiseen menojen vähennys ei aina myöskään tarkoita huononnusta palvelun laatuun kannustankin korkeakouluja ottamaan mallia esimerkiksi yrityselämästä jos yritykseltä loppuvat rahat toiminta sopeutetaan niihin rahoihin ei ole veronmaksajaa ja veronmaksajan piikkiä kattamaan menoja vaan johdon täytyy ottaa asia käsiinsä ja tehdä toiminta sellaiseksi että se toimii ja se kannattaa näin ovat yritykset suomessa tehneet miksi yliopistojen johto olisi sen pätemättömämpi

puhemies vielä noihin pisa tuloksiin kun nyt tosiaan kaikki tiedämme sen että mittaus on tehty vuonna kaksituhattaviisitoista niin silloin joudutaan kenties tarkastelemaan mitä on tapahtunut kymmenen tai viisitoista vuotta aikaisemmin tämä eriytyvä kehityshän on näkynyt jo pitkään eli väestö jakautuu taustansa vuoksi monella eri tavalla se jakautuu alueellisesti se jakautuu varallisuuden mukaan tai tai monen monen muun syyn mukaan minä uteliaasti tarkastelin pisa tulosten taustatietoja ja ja siellä on monta mielenkiintoista asiaa yksi on esimerkiksi koulutyöhön kotona käytetty aika suomessahan on tämä aika suurin piirtein romahtanut verrattuna aikaisempaan ja verrattuna muihin maihin itse mietin sitä että taitaa olla myöskin kotona tehtävien tehtävien laatu muuttunut niin että nykyisin ne ovat enemmän mekaanisia eikä käytetä sillä tavalla laajoja tehtäviä toinen asia joka suomessa on muuttunut on se että lukeminen on kerta kaikkiaan vähentynyt enää ei harrasteta lukemista niin kuin tämähän tietenkin vaikuttaa siihen että sanavarasto köyhtyy ja ei enää ole niin helppo ymmärtääkään lukemaansa on oikein hyvä että ministeri nosti tuolta sen monilukutaito hankkeen jolla pyritään sitä viemään eteenpäin mutta sitten yksi tekijä on myöskin se että fyysinen kunto on heikentynyt siihen on vastattu nytten tällä tunti liikuntaa päivässä hankkeella mutta on surullista jos kaikki asiat siirretään koulun vastuulle kun vastuuta pitäisi pystyä ottamaan kotona ja yksilön itse pitäisi ottaa vastuuta omasta tekemisestään jossakin puheenvuorossa heitettiin myös ajatus siitä että tämä on köyhien kuntien asia mutta miksi sitten tytöillä saadaan hyvä tulos pojilla heikompi tulos eli se ei voi olla pelkästään kunnan resursseista kiinni minusta on olennaista se miten resurssit käytetään käytetään ne mahdollisimman tehokkaasti sitten niin että saadaan tuottavaa koulutusta

tämän tämän hallinnonalan alle kuuluu varhaiskasvatus mitä suurimmassa määrin ja ja siellä iloisia asioita ovat ensi vuodelle esimerkiksi varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen pienituloisilla on ihan selvää että olisi syytä päästä mahdollisimman paljon eroon näistä maksuista muutenkin mutta tämä suuntaus on on jo hyvä että pienituloisilla ne ovat joko poissa kokonaan tai alentuneet selvästi nyt tämän hallituksen päätösten perusteella lisäksi pidän hyvänä lastentarhanopettajien koulutukseen satsaamista on erittäin tärkeää että siellä on ammattitaitoisia ihmisiä meidän lapsiamme kasvattamassa ja heistä pitämässä huolta he tekevät todella tärkeää työtä toisena asiana nostan esiin erinomaisen valtiovarainvaliokunnan satsauksen liikuntaan ja nimenomaan urheilijoiden sosioekonomiseen asemaan tällä pienellä rahalla eli eli vajaalla miljoonalla eurolla saadaan erittäin paljon aikaiseksi pystytään lisäämään urheilija apurahoja urheilijoiden ammatinedistämissäätiön tukea jolloin nimenomaan opiskelu ja urheilu molemmat mahdollistuvat näillä huippu urheilijoiksi aikovilla tai jo huippu urheilijoina toimivilla ihmisillä lisäksi urheiluakatemioihin saadaan lisää asiantuntijatukea pieniä rahoja mutta merkittäviä satsauksia huippu urheilijoiden näkökulmasta kiitos siis siitä erinomainen puheenvuoro edustaja parviaiselta äsken olen samaa mieltä hänen kanssaan ilman muuta näistä satsauksista lukemiseen ne ovat erittäin kannatettavia jos mietitään että kirjoja lukeneella teinillä on seitsemänkymmenentuhannen sanan sanavarasto ja kirjoja lukemattomalla vain viidentoistatuhannen sanan sanavarasto on äärimmäisen tärkeää satsata

valtion budjetti on viidenkymmenenviiden pilkku viiden miljardin suuruinen loppusummaltaan ja siitä aika tarkkaan kymmenen prosenttia katetaan velanotolla valitettavasti vielä näin tapahtuu

niitä kohteita joilla tätä valtavaa velkaantumisaukkoa tilkitään niin teki edellinen hallitus ja niin tekee nytkin hallitus ja mielestäni se on vastuullista että näin tehdään eikä nykyisille opiskelijoille lapsille nuorille jätetä velkaperintöä on paljon arvokkaampaa että luodaan työpaikkoja eli toimitaan valtiontaloudessa ja kansantaloudessa niin että syntyy aitoja hyviä työpaikkoja joihin opiskelun jälkeen sitten voivat nuoret siirtyä kuin se että että katsotaan vain lukuja yksioikoisesti valitettavasti siis leikkauksia tapahtuu mutta todellakin niin kuin totesin tämä sivistys ja opetuspuoli varhaiskasvatus ja perusopetus on kuntien toimintaa ja nyt kun kun kuntien talous vahvistuu silloin kunnilla on mahdollisuus nämä palvelut turvata

arvoisa herra puhemies haluan tosiaan lausua kiitokseni valtiovarainvaliokunnalle siitä että sivistys ja tiedejaosto ja tietysti koko valtiovarainvaliokunta mukaili sivistysvaliokunnan omassa budjettilausunnossaan esittämiä toiveita näistä määrärahalisäyksistä muun muassa jo edellä mainittuun urheiluun ja ja muun muassa lasten harrastuksiin nämä ovat erittäin erittäin tärkeitä asioita ja hyviä hyviä kohdennuksia tosiaan keskustelussa on ehkä yllättävän vähän ollut esillä tämä ammatillisen koulutuksen reformi joka on eittämättä ensi vuonna keskeisiä ja itse asiassa koko vaalikaudella suurin koulutuspoliittinen uudistus tässä maassa tehdään ja sillä on mitä suurimmat vaikutukset niin nuorten nuorten osallisuuteen ja osaamiseen työelämässä kuin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin maan eri osissa ja siihen peilaten on aika erikoista että tämä ei ole saanut keskustelussa niin isoa roolia ymmärrän kyllä että nämä vaikeat leikkaukset ovat keskustelussa nousseet esille mutta

meidän pitää nähdä ammatillinen koulutus toisella asteella osana koko meidän koulutusjärjestelmäämme eikä huolimatta siitä että nyt uudistamme vain yhtä osaa koulutuksesta keskittyä siihen vaan pitää nähdä koulutuspolku peruskoulusta perusopetuksesta toiselle asteelle ammatilliseen ja ammatilliselle korkea asteelle tässä mielessä on erittäin hyvä että opetus ja kulttuuriministeri on asettanut nyt työryhmän pohtimaan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden jatko opintokelpoisuutta korkea asteelle on erittäin tärkeää että tämä koulutuspolkuajattelu ei unohdu myöskään ammatillisen koulutuksen osalta

arvoisa puhemies suomessa puhutaan kolmea eri saamen kieltä nämä kaikki ovat uhanalaisia näistä pohjoissaamen kielen puhujia on sentäs nelinumeroinen luku mutta sekä koltan että inarinsaamen kieltä osaavia on vain muutama sata henkilöä huomattava osa saamelaisista nuorista asuu saamelaisalueen ulkopuolella tällä hetkellä on määritelty ihan kohtalaisesti rahaa siihen että saamelaisalueilla nuoret saavat opiskella äidinkieltään tai sitten saamen kieltä toisena kielenä että ihan kohtalaisesti se asia menee eteenpäin lisäksi saamelaiskäräjät ja sitä kautta saamelaisalueen koulutuskeskus rahoja siihen että on saatu laadittua tämmöinen netin kautta hoidettava kielenopetustoiminta nyt sitten tarvittaisiin määrärahoja siihen että tätä saamen kielen opetusta voitaisiin järjestää kaikkialla suomessa huomattavasti enemmän ensinnäkin kielipesätoiminnan elikkä alle kouluikäisille toimintarahoja on saatu jo vähäsen liikkeelle kiitoksia että viime vuonna ja toissa vuonna niihin rahoja saatiin ja nyttenkin saadaan jonkun verran näitä kielipesärahoja tarvittaisiin ehdottomasti enemmän jotta me saisimme saamen kielen osaajien määrää pikkuisen lisääntymään mutta sitten tämä kouluikäisten saamen kielen opetus muualla kuin saamelaisalueella se on ehkä vain joku pari tuntia viikossa ja sekin opetus on monesti hyvin vajavaista saamelaiset lapset ovat kaikkialla suomessa ihan hajallaan ja heidän kielenopetukseensa pitäisi todella paljon kiinnittää huomiota ettemme me menetä suomessa tätä rikasta kulttuuria mikä meillä on olemassa vielä sen verran kielen kuolemisesta että inarinsaamen kieli oli hilkulla että se meinasi kuolla ainoastaan kahdessa perheessä puhuttiin sitä kieltä seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä luvun vaihteessa sillä lailla oikealla tavalla kuinka vähässä se oli että sekin olisi menetetty että olisi käynyt sama asia niin kuin minun esivanhempieni keminlappalaisten kielelle että se kieli menetettiin nyt sitten kun on mietitty meidän alueella sitä kielen elvytysasiaa niin kuollutta kieltähän ei enää saa eläväksi mutta mitä on ollut kielentutkimusta niin on todettu se että se on ollut hyvin lähellä samaan murreryhmään kuuluvana kielenä inarinsaamen kieltä ja nyt esimerkiksi minun oma poikani olisi halunnut että kahdeksannella luokalla alkaisi savukoskella opiskelemaan inarinsaamen kieltä elikkä

ja ukkinsa kieltä mutta sitä opetusta ei sitten savukoskella saatu aikaiseksi ihan sen takia että se ei kuulu nykyiseen opetuskuvioon eikä opetusrahoitukseen eikä toimintoihin nyt kun sitten saamelaisalueen koulutuskeskuksella olisi käytettävissä materiaalia tähän koulutuksen järjestämiseen niin meidän pitäisi nyt todella satsata siihen ja tehdä töitä sen eteen että me me saisimme sen saamen kielen koulutuksen lähinnä se on netin kautta siinä tarvitaan sitten omalta koululta joku semmoinen tukihenkilö tai tämmöinen joka auttaa sen koululaisen opiskelua netin kautta jotta voisi opiskella sitä saamen kieltä kun meillä tämmöinen rikas ja mahtava kulttuuri on niin edistetään ja autetaan sitä ei anneta sen kuolla lisäksi aikuisten saamen kielen koulutuksessa opiskelusta tänä päivänä hyvin moni haluaisi alkaa aikuisena opiskelemaan saamen kieltä kun minä olin aikoinaan kahdeksankymmentä luvulla sodankylässä yläasteella niin meitä oli ainoastaan kaksi jotka halusivat alkaa opiskelemaan saamen kieltä silloin no minähän en en ole saamenkieliseltä alueelta kotoisin mutta minä kuitenkin olisin halunnut alkaa opiskelemaan mutta sodankylässä ei silloin saatu sitä koulutusryhmää aikaiseksi koska kahdeksankymmentä luvulla ei ollut ollenkaan muodikasta opiskella saamen kieltä ei todellakaan se harmittaa ja sen ajan nuoria meitä on paljon jotka nyt haluaisimme alkaa opiskelemaan saamen kieltä se olisi uusilla menetelmillä systeemeillä mahdollista kunhan me järjestäisimme koko maassa myös aikuisille mahdollisuuden opiskella no tietysti erityisesti vanhalla kemin lapin alueella että me sillä alueella voisimme opiskella sitä

vielä näihin hyviin asioihin esityksessä eli kerhotoimintaan täällä on päätetty lisätä kolme miljoonaa euroa valiokunnan esityksessä ja varhaiskasvatuksen hyvään loppuunsaattamiseen eli sen ohjelman täytäntöönpanoon kaksi miljoonaa euroa euroa myös kristillisten koulujen avustamiseen ja siihen kerhotyöhön mitä he tekevät on varattu varoja vielä palaisin tähän korkeakoulujen opetus ja tutkimusmäärärahoihin joita on nyt siis seitsemän vuotta peräkkäin laskettu se on juuri se aika joka tässä on menty taloudellisesti alaspäin olisiko se liikaa vaadittu jos ensi vuoden vuoden kaksituhattakahdeksantoista aloitettaisiin tämmöinen seitsemän lihavan sitten se huolestuttaa että teattereiden ja orkestereiden tuki laskee tässäkin esityksessä kaksi pilkku kuusi miljoonaa onneksi kuitenkin valiokunta hieman lisää sinne varoja eli eli noin puoli miljoonaa tärkeänä pidän tätä valiokunnan

lausetta valiokunnan mielestä on myös syytä arvioida mahdollisuudet osoittaa taiteelle ja kulttuurille työllisyysperusteista avustusta veikkauksen jakamattomista voittovaroista on tosiaankin valvottava että tämä hyvä ajatus toteutuu ja tämä erittäin paljon työtä tuottava ala nämä nämä teatterit ja pienet orkesterit saavat sen rahan minkä eittämättä ansaitsevat ja tuottavat valtavasti uusia lahjakkuuksia

puhemies aiemmin monet kuten edustaja huhtasaari puhuivat vapaasta kielivalinnasta ja sanoivat että sitä kannattavat se on myös rahakysymys siinä mielessä että suomessa käytetään valtavia summia tämän niin sanotun pakkoruotsin opiskeluun nämä resurssit ovat pois jonkun oikean maailmankielen opiskelusta josta voisi olla todella hyötyä maailmalla tai työelämässä eli kaikki kokeilut siihen suuntaan että voisimme siirtyä vapaaseen kielivalintaan ovat mielestäni kannatettavia tästä poikien ja miesten huonosta koulumenestyksestä puhutaan paljon yhdessä liikuttavan huolestuneita kuitenkin näistä puheista tuntuu puuttuvan täysin konkretia millä tätä asiaa voitaisiin korjata mielestäni meidän on ensiksi tunnustettava se tosiasia että jokin koulujärjestelmämme perusrakenteissa nyt vain syrjii miessukupuolta jokin siellä tekee sen että pojat eivät motivoidu opintoihin eivätkä hyödy opetuksesta näin ei voi jatkua ehdotankin että hallitus ottaisi tästä ongelmasta kopin me tarvitsemme miesten tasa arvon kansallisen ohjelman mieluummin ennemmin kuin myöhemmin on puututtava juurisyihin jotka tämän eriarvoistumisen aiheuttavat onko ratkaisu osaltaan sitten esimerkiksi mieskiintiöiden laittaminen opettajankoulutukseen se olisi vain yksi toimi mutta konkreettinen askel tämän ongelman korjaamiseksi

arvoisa puhemies jouduin olemaan hetken täysistunnosta poissa kun tuossa vieressä olevassa musiikkitalossa oli yli sadan koulutus ja yhteiskuntaelämän tutkijan seminaari jossa olin heidän esityksiään kommentoimassa mutta tartunpa heti tuohon edustaja mäkelän esille nostamaan asiaan joka liittyy poikien huonontuneisiin oppimistuloksiin minä sen asian näinpäin että jos ero olisi toisenlainen että tytöt olisivat niin paljon heikompia oppimistulosten suhteen kuin pojat niin mikä häly yhteiskunnassa olisi en ollenkaan nyt ajattele että me välttämättä edustaja mäkelän kanssa ikään kuin saman analyysin tai johtopäätösten mukaan mutta me jaamme sen

vastauksia on syytä nyt hakea niin tutkijoitten kanssa opetushenkilöstön kanssa kuin kuin vanhempienkin kanssa koska selittäväksi tekijäksi ei riitä se että pojat nyt ehkä vuoden vuoden tytöistä kehityksessä jäljessä syistä jotka me me kaikki kaikki tiedämme tuo ero on on kuitenkin liian suuri me joudumme hakemaan ratkaisuja joustavammasta koulupäivästä otetaan huomioon ehkä poikien tarve tehdä omakohtaisesti enemmän siihen ilmiöoppiminen draama opetusmenetelmänä ylipäätänsä sen työpäivän huokoistaminen liikunta taideaineet antavat mahdollisuuksia paljon sitten se yksi merkittävin kysymys on että kun lapset tulevat peruskouluun niin tavallaan se lähtötaso kantaa pitkälle ja sen takia näitten erojen tasoittaminen varhaiskasvatuksessa on ah niin tärkeää kuin se on varhaiskasvatus siihen parhaimmillaan kyllä yltää tästä on sekä tutkimustietoa että että ihan ihan omakohtaisia kokemuksia kaikilla niillä joiden lapset tai lastenlapset ovat saaneet varhaiskasvatuksen yhteydessä oppia erilaisia asioita sitten se ydinkysymys on se että tämän suomalaisen koulutuksen tasa arvo ja alueellinen yhdenvertaisuus on nyt vaarassa meillä on edelleen euroopan paras peruskoulu kuulitte oikein euroopan paras peruskoulu mutta nyt tämä suunta mikä on tavallaan vahvistunut pitää kääntää taisin sanoa jo tuossa alkuillan keskustelussa sen että että kun edellisen hallituksen aikana koulutukseen laitetut ryhmäkoko ja tasa arvon rahat olivat yli yli kahdeksankymmentä miljoonaa euroa niin tämän nyt hallitsevan porvarihallituksen vastaavat tasa arvo ja ryhmäkokorahat ovat kuusitoista miljoonaa euroa eli edellinen hallitus panosti lasten oppimistuloksiin tasa arvoon neljä viisikertaisen summan rahaa jolla palkattiin satoja käytännössä tuhansia opettajia koulunkäyntiohjaajia kuraattoreita

on hirveästi niin kuin yhteistä työtä yli puoluerajojen meillä on ollut maailman paras peruskoulu meillä on nyt euroopan paras peruskoulu tehdään siitä taas yhdessä

arvoisa herra puhemies vain lyhyt kommentti tähän pakkoruotsiin siis suomessahan ei ole pakkoruotsia vaan suomi on kaksikielinen maa jossa tarjotaan mahdollisuus oppia kahta virallista kieltä tämmöisestä pakkoruotsiajattelusta

arvoisa

herra puhemies muutamat puheenvuorot tässä kirvoittivat uuteen puheenvuoropyyntöön edustaja laukkanen muun muassa puhui näistä korkeakoululeikkauksista ja näinhän se on että ne ovat todella valitettavia mutta tämän hallituksen leikkauksilla palataan tuonne kaksituhattayksitoista tasolle niin että ihan niin pitkään kuin laukkanen tuossa esitti ei leikkauksia ole tehty sitten rakas edustaja gustafsson kumppani nämä nämä ajatukset tästä peruskoulusta ja sen tasosta me kyllä jaamme ilman muuta sen huolen ja myös sen ajatuksen että suomessa täytyy olla maailman paras peruskoulu jälleen jälleen tulevaisuudessa mutta en en nyt aivan edellistä hallitustakaan päästäisi pinteestä kun silloinhan leikkaukset nimenomaan kohdistuivat kuntien valtionosuuksiin sieltä revittiin satoja miljoonia euroja ja jos mietitään ihan ihan

mistä kunnat vastaavat niin kyllähän ne juuri nimenomaan koulutuksesta vastaavat ja ne joutuivat sitten tekemään niitä ikäviä päätöksiä myös peruskoulutasolla ja resursseja pisa tutkimukset kertovat kieltään johon meidän täytyy kyllä vastata nehän ovat edelleen hyvät olemme hyvää tasoa mutta meidän täytyy miettiä mitä varten me koulutamme nuoriamme ja millaisessa haasteessa täytyy nykyisin maailmassa pärjätä ja jos mietitään esimerkiksi suomen ja ruotsin eroja niin ruotsissa kuitenkin sitten on pärjäävämpiä yrityksiä kuin suomessa mutta he he eivät pärjää niin hyvin pisa tutkimuksissa niin että täytyy miettiä myös mihin me olemme menossa kohti parempia pisa tutkimustuloksia vai pärjäävämpiä nuoria

arvoisa puhemies piti puhumani jo ihan muusta asiasta mutta vielä näistä pisa tuloksista lyhyesti todellakin on hyvä huomata pari tosiasiaa ensinnäkin se että suomalaisten oppilaiden osaaminen on pisa tulosten mukaan ollut laskusuuntaista jo aika pitkään jo kymmenen vuotta ja nämä viimeisimmät joskin kieltämättä aivan aiheutettua huolta aiheuttavat tulokset ovat viime vuoden eli vuoden kaksituhattaviisitoista huhtikuulta eli nämä tulokset eivät kerro sen enempää positiivista kuin negatiivistakaan tämän hallituksen toimista sen sijaan tämä tulosten tulosten sukupuolittuneisuus eli tyttöjen ja poikien väliset erot jotka suomessa nyt olivat kaikkialla selkeästi räikeämmät kuin missään muualla koko maailmassa on sellainen asia mihin meidän pitää kiinnittää erityistä huolta ja erityistä huomiota nyt nähtäväksi jää millä tavalla esimerkiksi nyt voimaan astuneet uudet opetussuunnitelmat tarjoavat ratkaisuja siihen että poikia pystyttäisiin myös paremmin motivoimaan ja innostamaan jotta tämä sukupuolten välinen räikeä ero saataisiin kurottua umpeen myöskin tämä alueellinen eroavaisuus on on sellainen huolenaihe mikä pitää vakavasti ottaa ja esimerkiksi länsi suomi menestyi kaikista arvioiduista viidestä alueesta heikoimmin niin luonnontieteen lukutaidon kuin matematiikankin osalta eli syitä näille alueellisille eroille ja ja selkeästi heikommalle menestykselle esimerkiksi länsi suomessa pitää pitää kyllä ilman muuta pikaisesti tarkastella

tätä keskustelua näistä pisa tuloksista ja varsinkin liittyen näihin poikien oppimistuloksiin nythän tässä on käytetty ansiokkaita puheenvuoroja kuten edellä edustaja siren siren näistä tyttöjen ja poikien välisistä välisistä oppimistulosten eroista maan sisällä uskaltaisin väittää en kuitenkaan nyt aivan valalle mene siitä mutta nyt kun näissä pisa tuloksissa tuli todistettua ja niissä tuli esille että varsinkin itä suomen pojilla nämä oppimistulokset ovat heikompia kuin muilla alueilla uskaltaisin väittää että kuitenkin monessa itäsuomalaisessa varmasti tuntikehykset laajempia siis on

enemmän oppitunteja käytettävissä peruskouluaikana kyllä se aika tavalla liittyy

jos saan jatkaa niin on siis enemmän oppitunteja käytettävissä näissä tuntikehyksissä kuin kuin isommilla paikkakunnilla ja silti näyttää siltä että isommissa kaupungeissa nämä oppimistulokset ovat paikka paikoin parempia mielestäni tähän tulisi nyt kiinnittää huomiota ja nyt sitten maan sisäisesti jatkaa näitä tutkimuksia siitä kuinka kuinka nämä oppimistulokset korreloivat sitten käytettävissä käytettävissä opetusresurssien kanssa koska uskallan heittää sellaisenkin epäilyksen että kaikilta osin näin ei suinkaan ole vaan voi löytyä myös muita syitä sosioekonomisia syitä koulukulttuuriin liittyviä syitä jotka sitten vaikuttavat näihin oppimistuloksiin kuten lukeminen kotona lukemisen tärkeys on äärimmäisen tärkeä ja iso asia jos katsotaan näitä esimerkiksi lukemisen ja myös muiden taitojen kehittymistä eli lisää tutkimusta tarvitaan näistä oppimistulosten välisistä eroista ja uskon että sieltä voisi löytyä sitten myöskin välineitä tulevaan päätöksentekoon

arvoisa puhemies juuri tuntikehyserot ovat suuret niin kuin edustaja honkonen tuossa totesi ja juuri siellä itä suomessa niitä tunteja käytetään paljon paljon enemmän kuin muualla kertovat ainakin satunnaiset otannat mitä minä tuossa kävin tuntikehyksistä läpi mutta onko tässä nyt niin että tämä on yhteiskunnallinen ongelma meillähän näyttää siltä että naiset joutuvat tekemään työtä oman menestymisensä eteen eteen enemmän kuin miehet eli tytöille on iskostunut se asia että heidän on hoidettava kouluasiansa kunnolla niin niin että he menestyvät sitten jatkossa eli biologinen selitys ei kyllä nytten taida olla sitten hyvä miten se kehitys vain suomessa olisi pojilla biologian vuoksi vuoden jäljessä ja muualla maailmassa biologia ei vaikuttaisi tulokseen totuushan on se että poikia kohdellaan yhteiskunnassa myöskin koulussa eri tavalla kuin tyttöjä tytöiltä vaaditaan paljon enemmän enemmän nyt on avainasia se että että meillä pitäisi saada kaikille riittävä lukutaito ja laskutaito niin että he pystyisivät jatko opintoihin ja ja jatkossa työelämään ja sitähän ei nytten valitettavasti saada aikaan ja sen takia sitten joudutaan näihin korjaaviin tehtäviin mutta ilolla otan että täällä nostetaan mietinnössä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön resurssit esille se on nytten tärkeää että me tämän etsivän nuorisotyön saamme saamme pelaamaan niin että nämä pudokkaat löytyvät ja saadaan sitten heille se tuki mikä heille kuuluu ohjaamo toiminnan vakiinnuttaminen on kyllä nyt yksi asia jota meillä pitää tarkkaan tarkkaan viedä eteenpäin jotta saataisiin kaikki palvelut yhdeltä luukulta jatkossakin

vielä puhua hetken aikaa näistä alueellisista eroista on erittäin huolestuttavaa että nyt kymmenvuotisen kehityksen seurauksena me löydämme niitä myös pisa tuloksista mutta täytyy ymmärtää se pitkä jatkumo mikä tässä nyt on meneillään tämä hallitus ei voi ottaa niin kunniaa kuin toisaalta myöskään täydellistä vastuuta niistä vaan se on varmastikin kansallinen kysymys kaikki haluavat että pisa tulokset täytyy saada paremmalle tolalle

se että peruskoulujen valtionosuuksista ei tämä hallitus leikannut kuntatalous kokonaisuudessaan on positiivinen ei tehty historiallisia valtion osuusleikkauksia kuten edellinen hallitus teki siinä on se iso ero jolla me koetamme saada myös peruskoulua jälleen tasa arvoiseksi

korkealle sivistyspoliitikkona arvostamani edustaja gustafsson joka aikanaan viime kaudella oli ministerinä kertoi täällä tästä ryhmäkokorahasta kahdeksankymmentä miljoonaa taisi olla se summa jonka hän ja hänen seuraajansa jakoivat harkinnan mukaan kunnille ryhmäkokojen pienentämiseen varmasti näin on ja tiedän että näin tapahtui mutta toisella puolella on se että edellisellä vaalikaudella kataisen ja stubbin hallitukset leikkasivat kuntien valtionosuuksia miljardimäärin

toisella kädellä otettiin kymmenkertaisesti eikä riitäkään kymmenkertaisuus eli valtavasti kuntataloutta heikennettiin mikä johti kuntien velkaantumiseen verojen kiristyksiin yt neuvotteluihin kriisikuntiin ja palvelujen muun muassa sivistys ja opetuspalvelujen heikkenemiseen tämä on valitettavasti se tosiasia nyt tilanne on täysin toinen

opetella ne voimavarat kyllä todella voitaisiin käyttää paljon paremmin suomen tulevaisuuden rakentamiseen jos näille pojille saataisiin opetettua yksi maailmankieli kunnolla eikä huonosti

tuohon edustaja laukkasen ruotsikysymykseen sehän että ruotsi olisi mahdollisuus eikä pakko tarkoittaisi sitä että ruotsin sijasta voisi valita esimerkiksi venäjän saksan espanjan ranskan tai portugalin kielen silloin ruotsi ei olisi pakko vaan mahdollisuus nythän näin ei ole tähän edustaja gustafssonin

mitä seuraisi siitä jos tyttöjen

koulutustulokset olisivat suhteessa yhtä huonoja kuin poikien sitä maansurua ja pöyristystä en kyllä itse halua kuvitella mikä siitä seuraisi mutta en lähtisi hakemaan tämän ongelman ratkaisua kaukaa mistään varhaiskasvatuksesta asti vaan läheltä ihan puhtaasti motivaatiokysymyksistä ja konkreettisesta esimerkistä miten asia meni esimerkiksi silloin kun itse olin koulussa ja opetettiin englannin kieltä sitä opetettiin ala asteella se ei silloin suuresti motivoinut koska sille ei ollut konkreettista tarvetta koulumenestys oli muistaakseni sellaista latteaa seiskaa kuitenkin sitten kun yläasteelle mentiin tuli se aikakausi että alkoi olla tietokoneita ja tietokoneet ja niissä toimivat pelit olivat vain englanniksi siinä kohtaa se englannin opiskelu sitten alkoikin motivoimaan ja mentiinkin osaamisessa ohi koulusta numerot paranivat heittämällä ja lukiossa alkoi tulla lukematta laudaturia eli tässä on se pedagoginen havainto jolla tätä ongelmaa ratkaisemaan ei poikia opeteta ylhäältä päin katsoen ja tietoa kaatamalla vaan motivoimalla ja heidän omista omista tarpeistaan lähtien

arvoisa puhemies edustaja kulmuni tuossa sanoikin sen tärkeän huomion että tämän hallituksen ohjelmaan ei kuulu lainkaan säästöjä peruskoulun valtionosuuksiin tämä on hyvin keskeinen asia liittyen myöskin tähän keskusteluun mitä täällä on tänään käyty sen sijaan että peruskoulun valtionosuuksiin

perustellusti tasa arvoon liittyy myöskin tämä kielikokeilu mitä tässä on useassa puheenvuorossa sivuttu senkin tarkoituksena on lisätä tasa arvoa niin että kielten opiskelu jo nuoremmalla iällä ei olisi mahdollista ainoastaan suuremmissa kaupungeissa joissa nyt esimerkiksi kielikylpypäiväkoteja tarjolla vaan vaan myöskin laajemmin ja ja myöskin useammalla kielellä nythän kielikokeiluja ollaan käynnistämässä käynnistämässä ja jo keväällä kunnat voivat hakea peräti kymmentä miljoonaa euroa siihen tarkoitukseen että kielten opiskelu alkaisi jo ensimmäisellä luokalla tämä on erittäin hyvä erittäin innostava ajatus hallitukselta ja opetus ja kulttuuriministeri sanni sanni grahn laasonen on sitä kovasti edistänyt itsekin uskon että mitä nuoremmalla iällä kieliin pääsee tutustumaan sitä luontevampaa niiden oppiminen ja opiskelu on ja mehän kaikki tiedämme miten tärkeää myös tulevaisuudessa kielten osaaminen tulee

herra puhemies vielä pisa tuloksista eli eli siellä merkittäviä muutoksia ovat todella kotitaustan vaikutuksen kasvaminen ja heikosti menestyvien ja taas erittäin hyvin menestyvien koulujen erojen kasvaminen lisäksi erot alueiden välillä ovat nyt ensimmäistä kertaa kasvaneet merkittävästi nimenomaan pääkaupunkiseutu vastaan itä ja länsi suomi näihin tietenkin täytyy puuttua meidän oikeasti täytyy miettiä kuinka me tämän kehityksen saamme saamme lakkaamaan mutta ehkä kuitenkin se vastaus löytyy sieltä missä me olemme olemme jo hyviä ja mitkä ovat meidän menestyksemme taustalla nämähän ovat kuitenkin koulutusjärjestelmän perusominaispiirteet eli meidän kaikkien vahva usko koulutukseen tulevaisuuden tekijänä yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua osaavat ja koulutetut opettajat kaikilla asteilla myös paikallinen vastuu ja vapaus kansallisen opetussuunnitelman toteuttamiseen sekä oppimisen yksilöllinen tuki ja moniammatillinen yhteistyö nämä kaikki ovat erittäin tärkeitä tekijöitä suomalaisen menestyksen taustalla kysyn myös sitä että että kun aika paljon me täällä suomessa keskitymme siihen mikä on mikä on huonosti kyllä minun mielestäni pitäisi myös juhlia sitä että meillä on maailman toiseksi parhaat tytöt luonnontieteissä se on ison juhlan paikka lisäksi meillä on myös erittäin hyvä liikkuva koulu hanke jossa on viemistä muuallekin toki tanskassa sitä on jo erinomaisesti kokeiltu tätä jatketaan pienellä mutta sitäkin merkittävämmällä rahalla jälleen ensi vuonna kun koululaiset liikkuvat tunnin päivässä niin siinä loppuu koulusta kiusaaminen aivoissa kiertää veri ja oppimistulokset paranevat ja on energiaa siihen tärkeään eli koulutyöhön arvoisa

puhemies haluan minäkin sanoa muutaman sanan erityisesti lähtien tästä alueellisesta eriarvoistumisesta mikä näissä pisa tutkimuksissa näkyy täällä ei ole ollenkaan kiinnitetty huomiota siihen että yleensä pääkaupunkiseudulla jossa siis lasten oppimistulokset ovat parhaita myös heidän vanhempansa ovat parhaiten koulutettuja eli vanhempien kotitausta näkyy vahvasti myös lasten oppimistuloksissa toinen kysymys tyttöjen ja poikien välillä koulutussosiologiassahan on jo vuosikymmeniä sitten tehty se havainto että koulut on rakennettu ikään kuin kilttejä tyttöjä varten tytöt saavat positiivista palautetta koulussa paremmin kuin pojat ja varmasti tämä on edelleenkin yksi sellainen asia mitä pitää miettiä mitä täälläkin on sanottu että oppimismenetelmiin pitäisi kiinnittää sekä tyttöjen että poikien osalta huomiota

miten lapset pystyvät oppimaan työrauhakysymykset kiusaamiskysymykset on välttämätöntä että näihin saadaan kunnon vastaukset ei voi ajatella että että meillä tosiaan niin iso määrä lapsista ja nuorista esimerkiksi joutuu koulupudokkaaksi tai syrjäytyy sen vuoksi että kouluissa ei olla

arvoisa puhemies näissä kuulluissa puheenvuoroissa on ollut surutyön maku meillä peruskoulu on ollut lempilapsi jota on arvostettu ja suitsutettu mutta tuon lempilapsen kehitystyö on jäänyt vakavasti kesken pisa tutkimukset ovat nyt näyttäneet sen että oiretta peruskoulun jälkeen jäämisestä on en sano että peruskoulu on rikki mutta peruskoulu on nyt aika päivittää sanni grahn laasosen ajama hanke peruskoulun uudistamiseksi johon investoidaan yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa on hyvä alku sille että peruskoulumme jatkossakin tuottaa osaavia oppineita ihmisiä jatkokoulutuksen eri asteille on selvää että nykyinen koulu ei palvele eri sukupuolia parhaalla mahdollisella tavalla tuon uudistustyön yhtenä lähtökohtana täytyy olla koulun muuntaminen siten että molemmilla sukupuolilla eri taustoista tulevilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet omien edellytystensä pohjalta oppia taitoja sekä jatko opintoihin että elämää varten toimi kankaanniemelle haluaisin kuitenkin todeta jos teineiltä kysytään mitkä asiat heille ovat tarpeellisia jatkon kannalta saamme varmasti hyvin monipuolisen näkemyksen siitä mitkä aineet koulussamme ovat niitä joita halutaan opiskella tai ei minulle on arvo ja ylpeys olla osa kaksikielistä suomea ja toivon että myös nuoremme jatkossa saavat opiskella toista kotimaista kieltä ainakin välttävälle osaamistasolle

arvoisa puhemies paljon on puhuttu tänään täällä pisa tuloksista ja rahoituksen leikkauksista haluan nyt nostaa esille toisen positiivisen asian tulevan vuoden talousarviosta ensimmäinen positiivinen asiahan on se että tällä hallituskaudella ei murenneta peruskoulutuksen kivijalkaa leikkaamalla kuntien perusopetuksen valtionosuutta kuten täällä monessa puheenvuorossa on jo todettu ja se toinen positiivinen asia arvoisa puhemies on edustaja kososen juuri esille nostama liikkuva koulu hanke olen erittäin tyytyväinen liikkuva koulu hankkeen valtakunnallistamiseen ensi vuodelle osoitetusta kahdenkymmenen miljoonan euron määrärahasta tulevan vuoden uskon että olemme kaikki liikkuva koulu hankkeen tavoitteen takana eli tunti liikuntaa päivässä peruskouluun kaikille nyt myönnetty rahoitus on siemenraha siemenraha jonka tulokset riippuvat paljon siitä kuinka opettajat nyt toteuttavat hyviksi havaittuja käytäntöjä arjessaan eli kuinka he tähän hankkeeseen tarttuvat liikunnan lisääminen ja liikunnallisen elämäntavan saaminen osaksi lastemme arkea palvelee niin terveyden ylläpitoa ja sairauksien ennaltaehkäisyä kuin varmaan omalta osaltaan oppimistulosten vahvistumista kun koulussa lisääntyvän liikunnan myötä voidaan fyysisestikin nykyistä paremmin

arvoisa puhemies tänään on käyty hyvää keskustelua sekä tietysti budjetista että myös sitten laajemmin koulutuksen tilanteesta ja on hyvä että on myös keskusteltu niistä tutkimuksista että mikä tämä meidän koulutuksen tilanne jo nyt tällä hetkellä on ennen kuin nämä nykyisen hallituksen ja eduskunnan päätökset nyt alkavat vaikuttamaan sitten tänne koulutukseen

ensinnäkin näistä alueellisista eroista on todellakin huomattava mistä on pidettävä kiinni jatkossakin tämä opettajien pätevyys ja saatavuus tästähän on meillä aito huoli jo itä suomessa esimerkiksi kajaanin opettajakoulutuslaitoksen myötä kun tiedetään että päteviä sijaisia ei enää samalla tavalla saada koska he ovat kaukana nyt näistä kouluista tuolla meidän alueella ja jatkossa on sitten huoli myöskin siitä että virkoihin saadaan riittävästi päteviä opettajia sitten mikä myöskin näissä tuloksissa on huomattava on se että vanhempien tausta vaikuttaa ennen kaikkea tulotaso ja myös koulutustaso se vaikuttaa tietyllä tavalla miten koulutuksesta puhutaan jos on paljon pitkäaikaistyöttömyyttä niin siinä varmaan tietyllä tavalla myös se tietynlainen viesti voi välittyä seuraavalle polvelle ja ehkä sitä koulutusta ei samalla tavalla ikävä kyllä arvosteta puheissa tämä on tämä on myös seurausta siitä siitä että meidän työpaikat ja alueellinen kehitys ovat muutenkin pahasti olleet eriytymässä viime vuosina ja tämä nimenomaan heijastuu nyt näissä tuloksissa myös lasten kautta

yrittäjyysvalmentajana ja todennut sen että tietyille ihmisille vain tämmöinen ilmiöoppiminen tekemällä oppiminen paremmin passaa jos ajatellaan että liikkuminen on myös vähentynyt lapsilla selkeästi niin tämä liikkuminenhan on suorassa suhteessa myöskin näihin oppimistuloksiin ja siihen motivaatioon

arvoisa puhemies jos hallitusohjelmasta pitäisi jokin oma lempikirjaus nimetä niin tämä tunti liikuntaa jokaiseen päivään on minulle kyllä henkilökohtaisesti ehdottomasti sellainen se kuulostaa äkkiseltään pieneltä mutta sillä on erittäin kauaskantoisia ja merkityksellisiä vaikutuksia lasten ja nuorten tulevaisuuteen sillä että jokaiseen koulupäivään saadaan liikettä pystytään parantamaan tietenkin lasten ja nuorten terveyttä jaksamista ja sitä kautta myöskin oppimistuloksia mutta sillä liikunnallisella aktiivisuudella on myöskin muita positiivisia vaikutuksia senpä takia haluan vielä mainita tämän kerhotoimintaan suunnatun lisämäärärahan kolme miljoonaa euroa joka ilahduttavasti valiokunnan mietinnöstä nousee esille sillä pystytään mahdollistamaan maksutonta kerhotoimintaa joka antaa mahdollisuuden harrastamiseen monille sellaisille lapsille joilla ei muuten harrastusmahdollisuutta ole esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen takia näistä kohonneista harrastusmaksuistahan me olemme paljon puhuneet ja kaikki varmasti niistä olemme huolissamme jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastaa niin tarvitaan erilaisia toimenpiteitä tämän harrastustakuun toteuttamiseksi ympäri suomen tämä kerhorahoitus on yksi hyvä osa sitä kärkihankerahoitusta lasten ja nuorten kulttuuri ja taidetoiminta on on toinen ja ja myöskin tämä koko liikkuva koulu kokonaisuus osaltaan näitä tavoitteita

arvoisa rouva puhemies tässä on käyty todella hyvää keskustelua oppimisesta haluaisin vielä tuoda esille sen että oppiminenhan ei pelkästään kuulu kouluun ja oppimista ei tapahdu pelkästään koulussa vaan kodin tuki on äärimmäisen tärkeää kun puhutaan peruskoulun tuloksista mitenkä koulussa oppilasta tuetaan mitenkä häntä konkreettisesti autetaan kotiläksyjen teossa on tärkeä asia mutta myöskin laajemmin koulutuksen arvostus on tärkeä asia nyt kun tässä on viitattu eri alueiden sosio ekonomisiin eroihin ja myöskin sitten siihen että korkeamman koulutustaustan omaavia ihmisiä ei asu asu maaseudulla niin paljon kuin kaupungeissa mikä vaikuttaa tähän asiaan mutta meillähän suomessa on perinteisesti korkeaa koulutusta ja ja ylipäätänsäkin kouluttautumista oman osaamisen kehittämistä arvostettu todella laajasti ja nyt jos vaikuttaa siltä että se on murenemassa ikään kuin nähdään sellainen toivon näköalan puute ettei koulutus ole mahdollisuus eteenpäin siitä on syytä olla todella huolissaan ja näen että se on koko koko tämän eduskunnan yhteinen huoli itse kun olen oman sukuni ensimmäinen maisteri ensimmäinen joka on saanut korkeamman asteen tutkinnon niin näen erittäin tärkeänä sen että meillä meillä pidetään huolta koulutusmahdollisuuksista ja pidetään ikään kuin sitä koulutuksen arvostusta

täällä on paljon puhuttu hyviä asioita koulutukseen liittyen ja siinä on tuotu esille liikunnan merkitystä

ja kaikkea muuta hyvää mutta yksi esitys on minusta täällä ylitse muiden ja se oli tuo edustaja laukkasen esitys siinä oli semmoista eteenpäin pyrkivää esitystä ja tulevaisuuteen tähtäävää pyrkimystä ja ja kysymyshän on siitä mitenkä rahat riittävät meidän koulutukseen ja saadaan riittävästi opetukseen rahaa vertaus seitsemästä leikatusta vuodesta oli erittäin sopiva minä yhdyn siihen ajatukseen että toivon hallitukselta ja seuraavalta hallitukselta että seuraavat seitsemän vuotta satsataan meidän opiskeluun ja opintoihin me olemme niin pieni kansa että

arvoisa rouva puhemies tässä on pisa tutkimuksiin viitattu monta kertaa vielä vielä lähden pisan tielle eli poikien oppimistulokset itä suomessa todella maan heikointa ja ja tässä vähän samaa asiaa kuin edustaja jarva nostaisin esille eli eli sieltä savonlinnasta opettajankoulutuslaitos tulee lakkaamaan puolentoista vuoden kuluttua ja myös koko itä suomesta on loppunut opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen eli tämä ei ole ainakaan se suunta johon sitten täytyy pyrkiä jotta itä suomessa nuo oppimistulokset paranisivat alueellinen saavutettavuus on tietenkin tärkeää ja opettajat ovat kaikkien tietojen mukaan hyvin paikkakuntasidonnaisia ihmisiä joten opettajankoulutusta täytyisi olla eri puolilla suomea hyvin tarjolla muuallakin kuin länsi ja ja etelä suomessa onneksi valtioneuvosto on on ruvennut töihin tämän asian edistämiseksi koska myös savonlinnan alueelle on on varsinainen kriisin paikka hallitus valmisteleekin yhdessä alueen toimijoiden kanssa toimia alueemme kasvun ja työllisyyden turvaamiseksi ja näitä panostuksia voivat voivat olla koulutukseen tutkimukseen tuotekehitykseen elinkeinotoiminnan investointeihin biotalouteen ja matkailun kehittämiseen liittyvät asiat
arvoisa puhemies on hyvä todeta tässä vielä se tärkeä asia että on toivottavaa ja sen eteen täytyy kovasti tehdä työtä ettei enää koulutuksesta pitäisi eikä voitaisi leikata leikata suomi on aina pärjännyt sivistyksellä ja osaamisella ja laadukkaalla koulutuksella ja niin on entistä vahvemmin tulevaisuudessa kun käsitellään valtiovarainvaliokunnan mietintöä niin sivistys ja tiedejaoston jäsenenä haluan ilmaista iloni siitä että saimme panostettua lisää koulutukseen noin kaksitoista miljoonaa euroa ja nuo panostukset tulevat juuri niihin kohteisiin varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen perusopetuksen laadun kehittämiseen ja myöskin lasten kerhotoimintaan niin että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastukseen ja erityisesti liikunnallisia

täsmäpanostuksia koulutuksen tasa arvoon ja olen niistä erittäin ilahtunut mutta arvoisa rouva puhemies kun suomi täyttää sata vuotta on on hienoa että me saamme ison panostuksen lainauskorvauksiin suomihan on maksanut kirjailijoille suomalaiselle kirjallisuudelle korvauksena lainauksista vasta vuodesta kaksituhattaseitsemän korvauksen ja muissa pohjoismaissa tuo korvaus on ollut jo kymmeniä vuosia meidän korvaustasomme kovin matala olemme saaneet siitä myös komission huomautuksen eduskunnassa puolueet eduskuntaryhmät ovat yhdessä vaikuttaneet tähän asiaan tehneet paljon työtä ja on todella hieno asia että ensi vuoden talousarviossa todellakin tuo lainauskorvausmääräraha nousee lähes kuuteentoista miljoonaan miljoonaan euroon se on kuusi pilkku kolme miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna tämä on hieno

sen vaaroista ja tämä on kiistatta erittäin vakava ongelma johon täytyy vakavalla kädellä myös puuttua oppositio sen sijaan on syyttänyt hallitusta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen leikkauksista vaikka kiistatta on totta että hallitus on omalla toimintakaudellaan vahvistanut kuntataloutta toistan hallitus on vahvistanut kuntataloutta ja ihmettelen tätä opposition myöhäisherännäisyyttä tähän asiaan te olitte mukana kun edellisellä kaudella toteutettiin ennätykselliset leikkaukset valtionosuuksiin kuntatalouteen ja vietiin kunnilta niiden resurssit järjestää perusopetusta ja varhaiskasvatusta

rouva puhemies tuossa äskettäin nostettiin esille pätevien opettajien saatavuus maan eri osissa itse asiassa täytyy mainita että tämä hallitus panostaa aika merkittävän määrän rahaa opettajankoulutuksen kehittämiseen myöskin tulevana vuonna on on siihen budjetoitu rahaa tämä on erittäin tärkeä asia ja varsinkin opettajien täydennyskoulutuksen kehittäminen vaatii kyllä panoksia meillähän on on aika merkittäviä kuntakohtaisia eroja siinä mitenkä opettajien osaamisen kehittämiseen annetaan mahdollisuuksia hyvin paljon opettajien niin sanottu täydennyskoulutus on mitenkä sitä nyt luonnehtisin virkistyspäivämäistä eikä niinkään suunnitelmallista tai tieteelliseen tietoon pohjautuvaa tässä on paljon kehittämistä ja olen siitä erittäin iloinen ja lausun kiitokset myös opetus ja kulttuuriministeri sanni grahn laasoselle että hän on tätä hyvin päämäärätietoisesti lähtenyt viemään eteenpäin me tarvitsemme tosiaan vahvempaa yhteyttä opettajankoulutuslaitosten kanssa tähän jo virassa toimivien opettajien täydennyskoulutukseen sieltä saadaan ikään kuin se tutkimustieto sinne pohjalle sitten tarvitaan ihan jopa koulukohtaisia kuntakohtaisia malleja siitä mitenkä sitä osaamista esimerkiksi nyt tätä digiosaamista joka on ollut paljon pinnalla viime kehitetään tällaisia mentoriopettajajärjestelmiähän on on luotu ja varmasti tässä digiosaamisen kehittämisessä nekin ovat paikallaan myös uudet opettajat nuoret aloittelevat opettajat hyötyvät varmasti näistä mentoriopettajamalleista toivon että niitä sovelletaan laajasti suomen eri kunnissa päätän tämän puheenvuoron siihen vertaukseen minkä eräs kollega kun itse olen aineenopettaja koulutukseltani sanoi tässä hiljattain kun kysyin miten se opettajan ura on alkanut ikinä en ole ollut niin eksyksissä kuin ensimmäisessä vanhempainillassa eli monenlaista osaamista tarvitaan opettajienkin uralla ja myös siinä

arvoisa puhemies todellakin joita meidän kärkihankkeidemme kautta halutaan saavuttaa aivan keskeistä on tämä opettajien täydennyskoulutus ja senpä takia siihen onkin varattu nyt ihan merkittävä määräraha tulevalle vuodelle oliko kaksikymmentä miljoonaa ensi vuodelle tiedossa siihen me olemme puhuneet paljon varhaiskasvatuksesta peruskoulun uudistamisesta ja toisella asteella tästä erittäin merkittävästä ammatillisen koulutuksen reformista joka on varmasti isoimpia yksittäisiä kokonaisuuksia mitä meidän koulutuspolitiikassamme nyt on parhaillaan käynnissä mutta täytyy mainita myös että lukiota ei ole missään nimessä unohdettu vaan myös lukiokoulutusta halutaan määrätietoisesti kehittää ennen kaikkea niin että lukiokoulutus vastaisi yhä enenevässä määrin

toiminta nuorten hyväksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi täytyy tehdä päämäärätietoisia toimia ja näin myöskin tehdään sivistysvaliokunnassakin meillä on ollut nuorten syrjäytymisen ehkäisy nyt kumpanakin vuotena hyvin vahva painopiste ja nyt on oikein hienoa että valiokunta on on lisäämässä nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön

syrjäytymisvaarassa oleville nuorille erikseen

ovat keskenään tässä nyt kehuneet kuinka hyvin tämä on mennyt tosiasia on kuitenkin se että hallitus leikkaa hallitus leikkaa korkeakoulutuksesta suurentaa varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ja koulujen luokkakokoja se leikkaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettäviä varoja hallitus on toimillaan romuttamassa suomalaisen koulutuksen menestystarinaa ja heikentämässä tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tutkimuksen ja kehityksen leikkaukset lyövät korville uusia innovaatioita ja orastavaa talouskasvua joka tällä hetkellä on leikkaamalla opintotukea hallitus pakottaa opiskelijat velkaantumaan ajassa jossa on varsin epävarmaa työllisyys sen jälkeen kun on valmistunut me sosialidemokraatit haluamme sen sijaan turvata korkeakoulujen rahoituksen sekä kaikkien lasten oikeuden turvalliseen oppimisympäristöön ilmainen koulutus mahdollistaa kaikille tasa arvoisen mahdollisuuden kehittää itseään ja mahdollistaa sosiaalisen liikkuvuuden koulutusta rajoittamalla hallitus nakertaa hyvinvointivaltion keskeisintä tukijalkaa ja talouskasvun moottoria tämä on hämmästyttävää tässä ajassa missä nyt elämme täällä puhuttiin hallituspuolueiden toimesta pitkään pitkään myös pisa tutkimuksista en ihan tarkkaan ymmärrä miten se nyt liittyy ensi vuoden budjettiin mutta sen verran voin siitä sanoa että siitä sietääkin olla huolissaan viisitoista vuotiaat pojat eivät osaa lukea kun jättävät peruskoulun he syrjäytyvät ihan varmasti minusta on hyvä niin että te te olette huolissanne nyt näistä asioista siitä että ollaan huolissaan päästään askel eteenpäin päästään tekoihin ja sen jälkeen päästään kenties siihen että ymmärretään se että koulutus maksaa tutkimus maksaa sivistyksen ylläpito maksaa siihen teillä on nyt avaimet

puhemies suurimmat suhteelliset leikkaukset on tämä hallitus tehnyt koulutukseen ja todellakin on näin että meillä pienenä kansakuntana ei juuri mitään muuta niin arvokasta ole kuin meidän lapsemme ja ja heidän kouluttamisensa me tarvitsemme myös koko ajan enemmän osaamista me kilpailemme maailmalla nimenomaan sillä että kehitämme sellaisia tuotteita joista maailmalla on kysyntää se ei synny ilman että meillä on rahaa tutkimukseen tuotekehitykseen me olemme hyvin selvästi jo erottautumassa tästä pohjoismaisesta ryhmästä sillä että että tutkimus ja tuotekehitysvaroja on laskettu sitä enemmän mitä enemmän tutkimus ja tuotekehitysvaroja valtion budjetin kautta lasketaan se heijastuu myöskin sitten sinne yksityiseen tutkimus ja kehitystoimintaan olisi varmasti hyvä että nyt kunnat käyttäisivät ne varat jotka ovat ovat heille valtionosuuksien kautta kautta sitten ikään kuin tulossa nimenomaan koulutukseen luokkakokojen pienentämiseen varhaiskasvatuksen tukemiseen mutta näinhän ole koska lainsäädännöllä te olette tämän estämässä erityisesti se koskee varhaiskasvatukseen jossa

ovat kasvaneet subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen on heikennetty ja se näkyy erityisesti siellä kaikkein vähävaraisimmissa perheissä ja kuten tässä jo keskusteltiin suurimpia meidän koulutuspoliittisia ongelmia on se että koulutus sosiaalisesti periytyy tähän meillä ei ole varaa

puhemies täytyy aivan ensimmäiseksi todeta että mukava kun saadaan kerrankin oppositio puolustuskannalle toistan aiemmassa puheenvuorossa esittämäni kysymyksen nyt opposition edustajille mitä te olette mieltä olivatko ne teidän edellisessä hallituksessa toteuttamanne ennätyksellisen suuret kunnilta virhe nimittäin oman näkemykseni mukaan te kannatte erittäin suuren vastuun nyt siitä että erityisesti itä ja pohjois suomessa pojat ovat syrjäytymisvaarassa ja koulutuksen eriarvoisuus repeää kiitän hallitusta siitä että hallitus on tehnyt määrätietoisia toimenpiteitä sen eteen että kuntataloutta on kyetty tässä maassa vahvistamaan

arvoisa puhemies jos ajatellaan vaikka yliopistoihin kohdistuneita leikkauksia niin on hyvä palauttaa taas mieleen tämä mittasuhde kun puhutaan meidän koulutuksen ja tutkimuksen rapauttamisesta yliopistojen budjettirahoitus pienenee kolmesta pilkku kahdesta miljardista kolmeen yhteen miljardiin ja tämä nolla pilkku yhden miljardin pienennys meitä kaikkia epäilemättä varmasti kirpaisee mutta edelleen merkittävästi budjettirahoitteisesti yliopistoja tuetaan eikä pidä unohtaa nyt tätä pääomitusta jota tämä hallitus on valmistellut ja johon on varauduttu se on lisärahoitusta uudentyyppistä tervetullutta lisää joka ei tokikaan korvaa sitä perusrahoitusta mutta se tarjoaa mahdollisuuden entistä paremmin kilpailla siellä kansainvälisessä kentässä ja esimerkiksi yliopistot ja suomen yliopistot unifi ovat ottaneet hyvinkin positiivisesti vastaan tämän mahdollisuuden pääomittamisesta joten kyllä todellakin hallitus haluaa nähdä paljon mahdollisuuksia meidän korkeatasoisessa korkeatasoisessa korkeakoulutuksessa tutkimuksessa innovaatioissa ja myöskin innovaatioiden paremmassa hyödyntämisessä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa nämä ovat kaikki sellaisia asioita joiden eteen hallituksen puolesta tehdään töitä

tästä opintotukiasiasta asia on itselleni hyvinkin läheinen kymmenen vuotta sitten kun toimin opiskelijajärjestön puheenjohtajana jo silloin keskusteltiin tästä samasta asiasta että nykyinen asumislisä jota opiskelijat ovat saaneet on ollut pitkään jo riittämätön sen takia hallitus vie tätä eteenpäin eduskunta on jo hyväksynyt tämän ja ja budjetissa sitten tämä muutos myös näkyy niin että kun opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin niin pienituloiset opiskelijat tulevat jatkossa saamaan enemmän rahaa valtiolta opintojen aikana tämä on erittäin tärkeä muutos ja se asia ei muuksi muutu vaikka kuinka hoetaan että tässä väärin väärin tehtäisiin vaan tämä on erittäin oikeudenmukainen päätös mitä myös opiskelijajärjestöt ovat tukeneet tätä yleiseen asumistukeen siirtymistä

tätä tutkimus ja kehitystoimintaa suomessa myöskin korkeakoulut vaikka niitten rahoitusta on lisätty noin kymmenen vuoden aikana miljardilla eurolla siltikään tämä tutkimus ja kehitystoiminta ei ole mennyt eteenpäin sillä tavalla niin kuin tätä panostusta on sinne laitettu näitä

tuotteiksi ja palveluiksi sama asia on nähtävissä opiskelupuolella erityisesti ammatillisessa koulutuksessa jossa tällä hetkellä työelämäläheisyys on aivan liian kevyttä tämä tulee selvästi esiin sekä opiskelijoilta että työnantajilta joiden pitäisi palkata nämä tulevat ammattilaiset on erittäin hyvä että ammatillinen koulutus siirtyy enemmän työpaikoille myös lähemmäksi työpaikkoja ja pieniä kuntia ja niitä harvaan asuttuja alueita ja tullaan myös siellä niitä nuoria

edustaja mikko kärnän sanomisesta nimittäin minähän siirryin sosialidemokraattiseen puolueeseen en siirtynyt kokoomukseen enkä keskustaan ja jätin perussuomalaiset nämä kolme puoluetta ovat ne jotka leikkaavat nyt ne ne vievät nyt rahaa koulutukselta ne ne vievät nyt rahaa tulevaisuudelta mutta kaikkein eniten halusin vain tietenkin kertoa sen että en todellakaan tullut mihinkään näistä puolueista vaan tulin sosialidemokraattiseen puolueeseen jos mennään siihen mitä viime hallituskaudella tehtiin niin voidaan tietenkin katsoa historiaa vaikka miten paljon taaksepäin mutta kun historia ei tunne vaihtoehtoja siinä eipäs juupas peli ei toimi nyt kannattaa katsoa eteenpäin ja kannattaa rakentaa sellaista suomea missä meidän nuorillamme on hyvä olla ja

puhemies tuossa puhuttiin siitä että opiskelijoitten siirto yleisen asumistuen piiriin on parantanut erityisesti pienituloisten opiskelijoitten tilannetta yksin yksin asuvien opiskelijoitten tilannetta silloin kun he asuvat kalliisti näin on mutta valitettavasti perheellisten opiskelijoitten ja muitten lapsiperheitten asumistukea on tämän vuoksi leikattu

tämä asumistuen leikkaus joka tässä yhteydessä tehtiin on hyvin valitettava senkin takia että se kohdistuu moniin sellaisiin perheisiin joilta muutoinkin eri tilanteissa on leikattu kun vielä muistetaan että tässä samassa yhteydessä budjetissa on opintotukea reippaalla kädellä leikattu niin ei tässä kauhean paljon ole syytä juhlia että meillä opiskelijoitten tilanne olisi olisi jotenkin hyvä ja että mahdollistettaisiin nimenomaan niille opiskelijoille jotka eivät esimerkiksi perheiltään saa tukea kokopäiväinen opiskelu se että varmistetaan kokopäiväinen opiskelu on paras tae myöskin siihen että opintoajat pysyvät ja tämä on tietysti myöskin kansantaloudellinen kysymys ja kysymys siitä miten me saamme koulutettua työvoimaa mahdollisimman pian ja ja hyvää koulutettua työvoimaa työmarkkinoille

arvoisa puhemies vielä tässä edellä aikaisemmassa puheenvuorossa viitattiin varhaiskasvatukseen haluan vielä viitata näihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksiin kun pienituloisille ja ja erityisesti yksinhuoltajille kohdistuvat nämä alennukset jotka ovat varsin merkittävät voidaan puhua yli viidenkymmenen euron kuukausittaisesta alennuksesta todellakin tällä mahdollistetaan varhaiskasvatus ja tuetaan varhaiskasvatusta monessa pienituloisessa perheessä sitten mitä tulee vielä tähän tutkimukseen mihin on viitattu on oikein ilahduttavaa että on saatu lisäys nuorille tutkijoille tieteen tekemiseen suomen akatemian myöntövaltuuksien lisäyksellä joka oli kertaluontoisesti kolmekymmentä miljoonaa ja myös perusvaltuuteen kymmenen miljoonan euron korotus myös suomen akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus on varsin merkittävä neljäkymmentäseitsemän miljoonaa euroa ensi vuodelle ja myöntövaltuus viisikymmentäviisi pilkku kuusi miljoonaa euroa

arvoisa puhemies en halua enää pitkittää tämän kohdan keskustelua mutta haluaisin kyllä nyt korjata aikaisemman edustajan puheenvuoron siitä että jotenkin perheitä olisi erityisesti kuritettu koska nimenomaan pienituloisten perheellisten esimerkiksi varhaiskasvatusmaksuja on pienennetty ja

säilyy nimenomaan valtio nyt velvoittaa kuntia tarjoamaan tätä tämä mahdollisuus avataan myös paremmin perheille joilla on siihen mahdollisuus tai tilanne on sellainen että he he pääsevät siihen nollamaksuluokkaan edelleenkin tästä asumisen tukemisesta tilannehan on se että vaikka tämä opintorahan leikkaus tehdään niin asumisen tuki kasvaa nimenomaan pienituloisilla yksin asuvilla korkeaa vuokraa maksavilla opiskelijoilla opintotuen kokonaisuus myös kasvaa siinä on lainaa mahdollista nostaa enemmän mutta myös jo ilman tätä opintolainan osuutta tämä opintojen aikainen tuki vahvistuu nimenomaan pienituloisilla opiskelijoilla niiltä joilla on itse varaa muitten tulojen puolesta ruokakunnassa

tarkastelen lähinnä energiapolitiikkaa ja siinä erityisesti kahta näkökulmaa ensinnäkin sitä miten suomi voi energia alalla luoda uusia vientituotteita eli miten voimme käyttää viiden miljoonan ihmisen kotimarkkinaamme ponnahduslautana maailmanmarkkinoille ja toiseksi sitä miten tarjoamme kansalaisille mahdollisuuksia osallistua maailman energiaremonttiin ja ilmastonsuojeluun ylivoimaisesti nopeimmin kasvavat energiamuodothan maailmassa ovat tuuli ja aurinkovoima syynä on niiden hintojen nopea lasku joka puolestaan johtuu näiden teknologioiden massatuotannosta jo jonkin aikaa tuulivoima on ollut edullisin uuden sähköntuotannon vaihtoehto ja tuoreimpien uutisten mukaan aurinkosähkö on tulossa tuulivoimaakin edullisemmaksi maailmassa nämä energiamuodot tulevat väistämättä kasvamaan isosti varmoihin globaaleihin kasvualoihin kuuluvat myös sähköautot sähköenergian varastointi ja älyverkkoratkaisut näille aloille kannattaa suuntautua jos haluamme osuuden isoista ja kasvavista markkinoista suomen hallituksen tuoreessa energiastrategiassa päähuomio on kuitenkin bioenergiassa jota sinänsä toki suomessa tarvitaan mutta maailmanmarkkinoilla se on väistämättä monta kertaluokkaa pienempi kuin tuuli ja aurinkoenergia

että hallitus on antamassa innovaatiotukea älysähköverkkoihin se on toki tervetullutta mutta ennen kaikkea tarvitsemme kotimaan markkinat sähkön pientuotannolle älysähköverkoille virtuaalivoimalaitoksille ja sähkön varastointiratkaisuille suomihan on pullollaan eteviä tietotekniikkaosaajia kehittämään niitä mutta uusia menestystuotteita vientiin ei synny ellei näille asioille saada asiakkaita kotimaassa kotimaassa mutta sen sijaan että hallitus loisi kotimaan markkinoita mahdollisille tuleville vientimenestyksille hallitus satsaa ainakin rahallisesti eniten vanhoihin aloihin kuten energiaintensiiviseen teollisuuteen

kahdensadan miljoonan energiaveron palautukset eivät auta kilpailukykyä eivät vientiä eivätkä työllisyyttä eivätkä ole yhteydessä kyseisten yritysten menestykseen sen sijaan ne vääristävät kilpailua valitettavasti hallitus jatkaa ja pahentaa tätä väärää linjaa kun se on kasvattanut turpeen veroalea ja ja perustanut uuden tuen niin sanotun päästökauppakompensaation kaiken kaikkiaan energiatuet ovat tämän vuoden budjetissa yli viisisataa miljoonaa ja ensi vuodelle jo yli sata miljoonaa niitä hallitus on kasvattamassa lähes kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla samaan aikaan kun tuotekehitystukia jotka ovat nyt

arvoisa rouva puhemies

ja suurin otsikko oli se että taloustaantuma on taittunut tänä vuonna kasvu on kyllä erittäin maltillista puhutaan noin prosentin luokasta tulevina vuosina se on hieman voimallisempaa mutta silti se on erittäin maltillista mutta kyllä tämä kuitenkin kertoo siitä että se suuri taloustaantuma näyttäisi nyt suomessakin olevan takanapäin jos katsotaan vaikka teollisuustuotantoa kuluneen vuoden aikana se on kasvanut ensimmäistä kertaa neljään vuoteen kyllä tällä varmasti on ei ainoastaan taloutta ja työllisyyttä parantavia vaikutuksia mutta myös ylipäänsä mielialoihin suurta vaikutusta vienninkin suhteen meillä on orastavia piristymisen merkkejä vaikka edelleenkään vienti ei suuressa määrin vedä mutta kyllä kilpailukykysopimus tulee ensi vuoden aikana parantamaan suomen asemaa etenkin meidän tärkeimpiin kilpailijamaihimme ruotsiin ja saksaan verrattuna tuossa samaisessa raportissa suomen pankki toi esille että yksikkötyökustannusten kasvun hidastuminen parantaa alkavana vuonna investointien viennin sekä bruttokansantuotteen kasvua itse asiassa investoinnit ovatkin kääntyneet viimein nousuun ja ne kasvavat kolmen prosentin vauhtia no yksityinen kulutus edelleenkin on se joka pitää meidän talouskasvuamme liikkeellä ja tähänkin se kilpailukykysopimus itse asiassa liittyy sikäli että kun hallitus kohdensi omat veronkevennykset erityisesti pieni ja keskituloisille ja ja eläkeläisille niin tämän kilpailukykysopimuksen yhtenä osana oli se että ne veronkevennykset menevät kaikkiin tuloluokkiin tasasuuruisina eikä suinkaan niin niin kuin oppositio on täällä väittänyt että hallitus teki ne suuriin tuloluokkiin vaan hallitus kohdensi ne ennen kaikkea pieni ja keskituloisille sekä eläkeläisille en ole kuullut että

arvoisa puhemies ensi vuoden aikana työ ja elinkeinoministeriön alalla on erittäin huomionarvoista että esimerkiksi finnveran vientivaltuuksia nostetaan reilusti kahdeksasta miljardista eurosta kahteenkymmeneenseitsemään miljardiin euroon ja tämä kyllä kertoo tilauskannan elpymisestä myös yrittäjyyspaketissa on erittäin merkittäviä norminpurkua on tehty on tullut lukuisia yrityselämää ja pieniä ja keskisuuria yrittäjiä helpottavia asioita ajattelin puhua vielä muutaman sanan energiasta ja biotaloudesta onhan se yksi hallituksen kärkihankkeista ei ole minun mielestäni aivan kunnianhimotonta että suomi vihdoinkin astuu siihen maailmanaikaan jolloin me pystymme luopumaan kivihiilestä energia ja ilmastostrategian linjaukset ovat kunnianhimoisia ja niihin on muuten myös rahat pelimerkit olemassa aikaisemmin ne ovat olleet enemmänkin vain huutelua tuuleen on erittäin suuria odotuksia sille kuinka paljon biotalous ja ylipäänsä metsästä jalostettavat tuotteet pystyvät luomaan meille työtä ja työpaikkoja eikä tämä ole mikään perinteinen vanhakantainen teollisuudenala vaan mitä kaikkea metsästä ja biomassasta voi tehdä silloin puhutaan muovin korvaamisesta korvaamisesta silloin puhutaan kankaista silloin puhutaan melkein mistä tahansa hallituksen kärkihankerahoituksesta on ensi vuoden talousarvioon varattu neljäkymmentä miljoonaa euroa uusiutuvan energian investointitukeen ja kolmenkymmenenviiden miljoonan euron valtuus energiatukeen ja tietenkin näilläkin on osaltaan tarkoitus vähentää energiariippuvuutta fossiilisista tuontienergioista ja saada uutta innovatiivista energiatoimintaa suomeen erittäin mittavia hankkeita on myös siinä energia ja ilmastostrategiassa liittyen vaikkapa biopolttoaineiden sekoitevelvoitteeseen joka olisi tietenkin tärkeää saada neuvoteltua pohjoismaiseksi ja ruotsi etenkin meitä tässä kyllä tukee ja ottaen myös huomioon sen että eu tasolla tässä eun energian talvipaketissa myös muistaakseni neljän prosentin sekoitevelvoite joten kyllä eukin siihen menee ja lähemmäs kolmessakymmenessä eurooppalaisessa maassa on myös sekoitevelvoite olemassa ja lukuisissa yhdysvaltojen osavaltioissa se lisättynä siihen että tulee sata miljoonaa sähköautoille kaasuautoja erittäin voimakkaita panostuksia siihen että suomi siirtyy fossiilitaloudesta

oppisopimusjärjestelmää tulee kehittää esimerkiksi saksan mallin mukaisesti ja sen lisäksi on syytä selvittää ruotsalaisen eduskuntaryhmän varjobudjetissa esittämä minijob mahdollisuus alle kolmekymmentä vuotiaille nuorille se voisi merkitä että nuoria koskevat työnantajamaksut poistetaan ja että nuoret saavat ansaita tietyn summan esimerkiksi viisisataa euroa kuukaudessa sen vaikuttamatta tukiin tämä tulee yhdistää sanssi korttiin ja samalla kortin käytön byrokratiaa tulee vähentää yksinkertaisen ilmoituksen pitäisi riittää kun yrittäjät haluavat työllistää nuoria tämä auttaa toisaalta syrjäytymisvaarassa olevia nuoria mutta toisaalta se antaa myös nuorelle mahdollisuuden päästä kiinni työelämään ja saada merkityksellistä työkokemusta jo aikaisessa vaiheessa elämää siitä hyötyvät sekä yhteiskunta että arvoisa puhemies naisten työllisyysastetta on nostettava tämä tapahtuu muun muassa tasaamalla vanhempainvapaiden käyttöä viime viikon harvoihin ilonaiheisiin kuuluivat edustaja saarikon ja ministeri grahn laasosen ulostulot perhevapaiden uudistuksesta erityisesti ansiosidonnaisen isyysvapaan pidennyksestä nämä ovat kannatettavia ja tervetulleita ehdotuksia omassa varjobudjetissamme ehdotamme kuusi plus kuusi plus kuusi mallin käyttöönottamista vaikka vain toinen vanhemmista päättäisi jäädä kotiin pitenisivät perhevapaat kuitenkin kahteentoista kuukauteen jommallakummalla vanhemmalla tässä mallissa perheet voivat itse päättää miten ja milloin perhevapaat pidetään tämä helpottaisi naisten työllistymistä ja töihin palaamista mahdollistaisi osa aikatyötä ja lisäisi isien osallistumista lasten hoitoon myös kustannukset jakaantuisivat tasaisemmin vanhempien työnantajien kesken työmarkkinajärjestöt näyttävät olevan vahvasti uudistusten kannalla joten uudistus olisi mahdollista saada aikaan jo tällä hallituskaudella hallitus on esittänyt kahdentuhannenviidensadan euron niille työnantajille jotka maksavat naispuolisille työntekijöille palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta äitiysrahajakson aikana tietyin ehdoin kaikki pyrkimykset naisten työllisyysmahdollisuuksien parantamiseksi ovat kannatettavia mutta hyväksytty kertakorvaus ei kuitenkaan edistä naisten osallistumista työelämään tai tasaa hoitovastuuta äitien ja isien välillä nyt hyväksytyn lain mukaan vuoden määräaikainen työsuhde riittää kertakorvauksen saamiseksi eikä edellytä töihinpaluuta esitys ei näin ollen kannusta työnantajia palkkaamaan naisia vakituisiin työsuhteisiin jo nyt tilastot osoittavat että määräaikaiset työsuhteet ovat tavallisempia nuorilla naisilla jotka sitten jäävät jälkeen palkkakehityksestä ja saavat myöhemmin myös pienempää eläkettä kuin miehet epäoikeudenmukaista on myös osa aikaisten työntekijöiden ja naisyrittäjien rajaaminen lain ulkopuolelle onko oikein että miespuolinen yksityisyrittäjä jonka palkkalistoilla oleva vaimo jää äitiysvapaalle saa kertakorvauksen mutta jos samainen nainen on yrityksen omistaja hän tai hänen yrityksensä jää ilman korvausta hänen jäädessään äitiysvapaalle mitähän hallitus on ajatellut lakia laatiessaan tasa arvoa tuskin asia pitää korjata pikimmiten arvoisa puhemies ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa lisää nuoria ja naisia työelämään madaltaa työn vastaanottamisen kynnystä ja pienentää naisten ja miesten välisiä palkka ja eläke eroja haluamme myös helpottaa työn ja perhe elämän yhteensovittamista ja parantaa isien mahdollisuuksia perhevapaisiin aikooko hallitus ottaa koppia ehdotuksistamme

puhemies terrafamelle annetaan sadan miljoonan pääomasijoitus tässä talousarviossa pidän sitä hyvänä niin kuin valiokuntakin varsin laajalla ei aivan yksimielisellä mutta laajalla tuella kuitenkin terrafame on saanut hyvän johdon siellä asiat ovat siltä osin paremmassa hallinnassa kuin aikaisempina aikoina se bioliuotusmenetelmä joka siellä on käytössä on alkanut toimia ja kun se toimii niin se on hyvin edullinen

suhteessa tuotantokustannuksiin se on tärkeää ympäristö ja vesiasiat siellä on saatu myös hallintaan kun vielä tuotteiden metallien hintakehitys on osoittanut positiivista kehitystä niin voidaan sanoa että melko hyvältä näyttää ja lähitulevaisuudessa on odotettavissa että saamme uusia myönteisiä uutisia tuolta jo tämä on myönteinen uutinen kainuulle ja työllisyydelle mikä tilanne on tällä hetkellä arvoisa puhemies toisena toteaisin että pk yritysten tilannetta nyt helpotetaan hallituksen toimesta kun viime kaudella tähtäimessä olivat suuryritykset parhaiten tuottavat suuryritykset niin nyt myös pk yrityksille annetaan lisää toimintaedellytyksiä se on äärettömän tärkeää täällä on käyty aikaisemmin keskustelua matkailusta ja itsekin nostan sen esille meidän kannattaa panostaa esimerkiksi kiinalaisten matkailun edistämiseen ja siihen tässä jonkin verran panostetaankin mutta ehkä vielä on mahdollisuuksia kehittää tätä puolta edelleen ne hallituksen toimet jotka tällä sektorilla on tehty alkavat selkeästi purra ja se on positiivista

arvoisa arvoisa puhemies tässä työ ja elinkeinoministeriön asiassa on käyty värikästä keskustelua aiemmin kaikenlaisista työllistämisrahoista jotka ovat sinänsä ihan tarpeellinen asia kyllä työllistämistoimia tarvitaan tässä tilanteessa kun meillä ei niitä oikeita työpaikkoja ole riittävästi mutta kuitenkin siihen täytyisi keskittyä siihen täytyisi asettaa fokus että luodaan työpaikkoja jotka toimivat ilman tukitoimia lopulta kuitenkin on niin että työllistämisen tukeminen verovaroin on vain tekohengitystä ja veden kantamista kaivoon ja tarvittaisiin viennin saamista vetämään ja kotimarkkinoiden elpymistä että syntyisi niitä työpaikkoja onneksi hallitus on toimillaan lähtenytkin siihen että suomen kilpailukykyä parannettua myöskin kilpailijamaihimme verrattuna on niin että kun puhutaan syrjäytymisestä tai huono osaisuudesta niin sen korjaaminen lähtee aina siitä että ihmisellä olisi työpaikka se on elämänhallinnan perusasia että ihmisellä on tuloja säännöllisiä tuloja joiden perusteella rakentaa elämäänsä ja näiden työpaikkojen luonti on meidän velvollisuutemme

hallitus on tuonut tänä vuonna eduskuntaan huomattavan määrän työllisyyttä edistäviä uudistuksia ja niitä todella tarvitaan tällaisiin uudistuksiin lukeutuvat mittavien tuloveron alennusten lisäksi muun muassa yrittäjävähennys maksuperusteinen arvonlisävero kotitalousvähennyksen laajentaminen sekä jo tässäkin keskustelussa mainittu päivähoitomaksujen alennus erityisesti pienituloisille yksinhuoltajille tämä viimeksi mainittu on erinomainen esimerkki kannusteesta joka pienentää positiivisella tavalla työn vastaanottamisen kynnystä ja siten parantaa työllisyyskehitystä arvoisa puhemies on myös erittäin hyvä että hallitus arvioi yritystukijärjestelmää kokonaisuutena ja kuten tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin todetaan niin selvitysten mukaan yritystuet kohdistuvat pahimmillaan jopa siten että innovatiivisten yritysten suhteellinen asema saattaa vaikeutua toisaalta siinä mietinnössä todetaan myös että yritystukijärjestelmästä on kehittynyt vähitellen varsin laaja ja hajanainen kokonaisuus lieneekin totuudenmukaista arvioida ettei yritystukijärjestelmä ole ollut enää vuosiin kenenkään hallussa valitettava esimerkiksi epäonnistuneesta yritystuesta on tuulivoiman syöttötariffi jonka verovaroista rahoitetut kustannukset kansalaisille ovat miljardien eurojen suuruusluokkaa vuosien saatossa yhteenlaskettuna onneksi hallitus on rajannut nyt syöttötariffikiintiön kahdentuhannenviidensadan megavolttiampeerin yhteenlaskettuun nimellistehoon arvoisa puhemies lopuksi totean vielä että tutkimuksen ja tuotekehityksen merkitys kansantalouden kasvulle on erittäin merkittävä valitettavasti suomen sijoitus on pudonnut näissä tk menojen oecd maiden keskinäisessä vertailussa vahvasti vuosituhannen vaihteeseen mennessä mutta pitkän tähtäimen menestyksen mahdollistamiseksi yritysten omakin panostus tk toimintaan on merkittävä

arvoisa puhemies aluksi pari sanaa kuljetustuesta kun tuolta pohjois suomesta asiaa katsoo niin hyvin helposti voi todeta että käytännöllisesti katsoen me olemme saaressa ja pitkä kuljetusmatka on meillä selkeästi kilpailuhaitta jos ajattelemme vaikka meidän vientituotetta sahateollisuuden puolelta on hyvä että kuljetustuki edelleen on mutta toivoisin sen olevan lähempänä lähimpää kilpailijamaatamme ruotsia siihen verrattuna eli toivoisin että tuki säilyy myös jatkossa ja myöskin voisi jatkossa olla niin että se koskettaa myöskin isoja tuotantoyksiköitä ettei siellä olisi rajoitusta yksi asia josta olen erityisen iloinen on tässä mietinnössä laajasti kirjoitettu matkailuasia tunnettuahan on että suomen matkailu menettää koko ajan markkinaosuuksiaan verrattuna muihin pohjoismaihin ja meillä pitäisi siihen erityisiä toimia tehdä suomalaiset matkailupalvelujen hinnat ovat eurooppalaisittain korkeat ja se korkea hinta johtuu juuri veroista ja työvoimakustannuksista tulisi katsoa olisiko näihin mahdollisuus jatkossa puuttua minä odotan paljon matkailun yhteistyöryhmän työskentelyltä tämä yhteistyöryhmähän seuraa ja arvioi meidän toimintaympäristön ja ilmiöiden kehittymistä ja antaa sitten myös signaaleja hallituksen suuntaan mitä tulisi tehdä suomi on turvallinen ja puhdas maa ja se houkuttelee ja meillä pitäisi kaikin keinoin pitää huolta siitä että tämä turvallisuuden näkökulma vain edelleen vahvistuu eikä tulisi mitään turvallisuuteen liittyviä riskejä matkailun puolella on suuret rekrytointiongelmat eli ne ovat ihan kasvun esteenä yli yhdeksänkymmentä prosenttia matkailualan yrityksistä arvioi palkkaavansa lisää työvoimaa vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä ja yli kuusikymmentä prosenttia yrityksistä sanoo että heillä on tällä hetkellä vaikeutena löytää osaavaa työntekijää avoimiin toimiin meillä on tässä suuret kasvun mahdollisuudet sillä sataviisikymmentä suurinta yritystä arvioi palkkaavansa yhteensä noin seitsemäntuhatta uutta työntekijää vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä meidän pitäisi pitää huolta siitä että että ei olisi tällaista kohtaanto ongelmaa joka hidastaa matkailu ja ravintola alan kasvua sillä uskon että juuri matkailu on meillä toimiala jossa meillä on

suomelle

arvoisa rouva puhemies haluaisin osaltani yhtyä niihin jotka ovat kehuneet tätä hallituksen yrittäjäpakettia tämän talousarvion yhteydessä tämä yrittäjävähennys on erinomainen ratkaisu niin ikään kotitalousvähennys on hyvä asia maksuperusteista alvia on odotettu pitkän aikaa ja se varmasti on erityisesti pk yritysten pieneen päähän eli pienille yrityksille hyvä niin kuin nämä muutkin toimet rkpn edustaja otti puheenvuorossaan esille pari ideaa eli oppisopimuskoulutuksen kehittämisen ja minijob käytännön ja täytyy todeta että nämä ovat mielestäni hyvin mielenkiintoisia ja niitä varmasti kannattaisi hallituksenkin tutkia mehän tästä oppisopimuksesta tai koulutussopimuksesta olemme keskustelleet ja tehneet päätöksiäkin edellisellä kaudella ja puhuneet tällä kaudella mutta ei siitä kyllä vielä valmista ole tullut mielestäni se vaatii jatkokehittämistä tämä minijob käytäntö jossa alle kolmekymppiset voisivat pienemmällä palkalla tehdä kevyemmillä kustannuksilla töitä on erityisen tutkimisen arvoinen asia

äsken puhuin elinkeinopuolesta nyt vähän työllisyyden osalta täytyy todeta että ministeri lindström on ottanut erinomaisen aktiivisen otteen oman hallinnonalansa kehittämiseen siellähän on kuuden miljardin euron määrärahat käytettävissä ja ne ovat olleet tähän asti varsin passiivisessa käytössä tilastot ovat muuttuneet siihen suuntaan että työttömyys on kasvanut esimerkiksi viime vaalikaudella kerrotaan että satakolmetoistatuhatta uutta työtöntä tuli vaikka hallituksella oli käytettävissä näin suuret määrärahat nyt niitä todellakin muutetaan aktiivisiksi toimenpiteiksi monella tavalla ja tämä on erittäin tärkeää meidän pitää kaikin tavoin aktivoida kaikkia ikäluokkia ja siihen nämä varat täytyy ohjata niitähän nyt siirretään muiden pääluokkien puolellekin jossain määrin siksi että siellä voidaan aktiivitoimenpiteitä lisätä pitkäaikaistyöttömyys on syvä ongelma se alkoi kasvaa jo vuonna kaksituhattakaksitoista eli edellisellä hallituskaudella ja siihen on syytä paneutua mutta ei meillä ole tietystikään varaa siihen että entiseen tapaan yritetään julkisen sektorin kautta työllistää näitä ihmisiä heillekin pitää löytää uusia toimenpiteitä ja niitähän ministeri on on aktiivisesti etsinyt ja niitä on myös tulossa käyttöön maahanmuuton osalta voi todeta että toivon mukaan ensi vuosi on sellainen että emme joudu uusiin ongelmiin mutta nyt asiat ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvin hallinnassa ja määrärahojen tarve alenemassa

arvoisa rouva puhemies yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta on parannettu merkittävästi hallitus on koonnut yhteensä kuudensadan miljoonan euron kasvurahoituskokonaisuuden joka parantaa etenkin aloittavien ja kasvavien yritysten riskirahoitusta kokonaisuuteen kuuluu muun muassa välirahoitusmalli joka on pääomasijoituksen ja pankkilainan välimuoto kaikki nämä ovat olleet kiitettäviä tekoja hallitukselta huolissani olen kuitenkin viesteistä joita aloittelevat innovaatioita kehittelevät yrittäjät viestivät riskirahoitusta markkinointiin suomessa tuntuu olevan vieläkin lähes mahdotonta saada arvoisa puhemies hyvä keksintö ei mene kaupaksi ilman kunnollista markkinointia ja siihen saatavaa riskirahoitusta yrityspalautteen mukaan sitä nyt nyt ole suomesta saatavilla vaan toiminta on myytävä ulkomaalaisille omistajille tällä tavoin kasvuyritysten aihiot ja hyvät suomalaiset innovaatiot myydään ulkomaille mikä ei liene kansantaloutemme tavoite toivon että hallitus vielä ponnistelee entistä voimakkaammin myös riskirahoituksen edistämiseksi ja siten uusia kasvukykyisiä vahvasti tuotekehitykseen panostavia yrityksiä saataisiin autettua vientimarkkinoille

arvoisa rouva puhemies voisin aloittaa sillä että pitkästä aikaa suomen taloudessa on valoa tunnelin päässä useamman laskuvuoden jälkeen olemme saaneet jälleen taloutemme kasvuun ja voi sanoa niinkin että toiveita siitä että tämä kasvu jatkuu herättää se että nyt käsittelyssä oleva talousarvio sisältää ensi vuodelle yrittäjyyspaketin ja työllisyyspaketin ja myös kilpailukykysopimuksen toimenpiteet tulevat vasta ensi vuonna parantamaan suomen taloudellista asemaa ja ja kilpailukykyä siinä mielessä voi sanoa että tunnelmat vaikka täällä salissa on kriittisiäkin puheenvuoroja käytetty ovat minusta hyvinkin tulevaisuuteen uskovat ja suomen talouden suhteen tällä hetkellä haasteita meillä kuitenkin on ja yksi on se että huolimatta talouden hyvistä uutisista vientimme ei edelleenkään ole sillä tasolla jolta se romahti vuonna kaksituhattakahdeksan sen takia on helppo yhtyä niihin huolestuneisiin viesteihin jotka täällä debattikeskusteluissakin olivat esillä jotka koskivat nimenomaan sitä onko järkevää leikata innovaatiorahoituksesta tämä leikkaaminenhan alkoi jo edellisen hallituksen aikana mutta on varmasti syytä ensi keväänä puolivälitarkistuksen yhteydessä hallituksenkin pohtia olisiko meillä löydettävissä rahoitusta tasokorotukseen innovaatiorahoituksen osalta nimittäin on niinkin että vaikka me me olemme kuinka kustannuskilpailukykyisiä ja tekisimme maailman tehokkaimmin ja edullisimmin höyryvetureita niin ne eivät käy tänä päivänä kuitenkaan kaupaksi eli meidän pitää uuteen teknologiaan ja uusiin innovaatioihin panostaa ja tämä on myös

liittyy valtiovarainvaliokunnan jaoston tekemiin budjettilisäyksiin koskien tätä momenttia siellä yhtenä oli visit finlandin rahoituksen lisääminen mikä minusta on erinomainen asia haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että vielä tärkeämpää on se miten tämä lisärahoitus käytännössä tullaan käyttämään näkisin niin että visit finlandin olisi hyvä nyt kuunnella niitä alueita jotka toimivat matkailun vetureina ehkä tämä kuulostaa hieman kotiinpäin vedolta koska olen lapin vaalipiiristä mutta jos me katsomme viime vuotta niin suomen yöpymisvuorokaudet kasvoivat yhteensä kaksi prosenttia lapissa ne kasvoivat yhdeksän prosenttia ehkä tämä kertoo myös kokonaisuudessaan siitä minkälainen talousvaikutus on sillä että matkailu on saatu lapissa erityisesti nyt vetämään ja kasvamaan nimittäin vuonna kaksituhattaviisitoista lapin maakunnan bruttokansantuote kasvoi kolme prosenttia toki siinä on mukana meidän perinteistä teollisuutta mutta kyllä matkailun kasvulla on myös tässä merkitystä ja kun kannetaan huolta viennin elpymisestä niin voi sanoa niin että vaikka virallisesti matkailua ei lueta vientituotteeksi niin kansainvälinen matkailu tuo kuitenkin ulkomaan valuuttaa suomeen ja siinä mielessä se voidaan ymmärtää myös vientitoiminnaksi nyt kannattaa siis kuunnella herkällä korvalla tämän alueen toimijoita ja erityisesti yrittäjiä jotka ovat tosiasiassa tehneet sen työn joka on sitten aiheuttanut nyt näitten lukujen erittäin merkittävää kasvua viimeisenä kohtana haluan vielä nostaa esiin kuljetustuen josta täällä edellä on myös ansiokkaasti puhuttu tässähän on tilanne se että ruotsi

käyttää kuljetustukeen noin kymmenkertaisen määrän suomeen verrattuna sen takia on jo kilpailunäkökulmasta tärkeää että me säilytämme tämän tuen mieluummin laajennamme kuin supistamme sitä se ei ole kuin yksi prosentti meidän suorista yritystuista mutta se on tärkeä prosentti tässä on hyvä muistaa sekin että euroopan unioni on tätä tarkistellut ja arvioinut ja todennut että kuljetustuki on nimenomaan tukimuoto joka ei vääristä kilpailua eli on tässä mielessä kilpailuneutraali tuki

arvoisa rouva puhemies suomen taloudellinen tilanne on todellakin parantunut tässä kuluneen vuoden aikana ja viimeisimpien ennusteiden muun muassa suomen pankin ennusteen mukaan talouskasvu on nyt lähtenyt kasvu uralle ja näyttää pitkästä aikaa hyvältä usean vuoden supistumisen ja ja heikomman vuoden jälkeen myös työttömyys näyttää hiljalleen paranevan arvoisa puhemies biotalous on yksi suomen kasvun ja tulevan kasvun moottori toinen merkittävä on energian tuotanto ja nämä myös tukevat toisiaan vastikään on solmittu kansainvälinen pariisin ilmastosopimus joka velvoittaa myös suomea vähentämään päästöjään tulee kohdistumaan etenkin liikenteen päästöihin niihin on merkittäviä leikkauspaineita tämähän nyt hiljattain hallituksen julkaiseman uuden ilmasto ja ja energia strategian puitteissa tullaan toteuttamaan nestemäisten biopolttoaineiden sekoitevelvoitteella sekä lisäämällä merkittävässä määrin sähköautojen määrää sekä kotimaisen liikennebiokaasun käyttöä on hyvä että on lähdetty monipuolisesti erilaisilla tuotantomuodoilla uusiutuvan energian tuotantomuodoilla vastaamaan tähän yhteiseen ilmastohaasteeseen uusiutuvan energian tuotanto tuo tosiaan merkittävästi työpaikkoja ja niitä syntyy koko maahan kärkihankerahoituksesta on ensi vuoden talousarvioon varattu neljäkymmentä miljoonaa euroa uusiutuvan energian investointitukeen ja kolmenkymmenenviiden miljoonan euron valtuus energiatukeen näillä kärkihanketuilla vähennetään uusiutuvan energian taloudellisia riskejä uuden energiateknologian taloudellisia riskejä ja nämä ovat myös tärkeä osa kun tähdätään vuoden kaksituhattakolmekymmentä päästövähennystavoitteisiin meillä on useita mielenkiintoisia uusiutuvan energian kohteita vireillä tässä maassa useita biokaasuhankkeita joista kaksi on omassa maakunnassani keski suomessa jyväskylän mustankorkean biokaasulaitoksen peruskiven muurauksessa sain olla mukana menneenä kesänä ja lisäksi äänekosken biotuotetehtaan työmaan yhteydessä myös rakennetaan liikennebiokaasulaitos joka tulee liikenteellisesti oivaan solmukohtaan nelostien varteen omasta maakunnastanikin siis kuuluu hyvää ja tarkoitus on on voimallisesti osallistua näihin uusiutuvan energian tuotantotavoitteisiin myös sieltä käsin keski suomen taloudellinen tilanne on todella lähtenyt nyt parempaan suuntaan mikä kuvastaa myös koko maan tilannetta onhan keski suomi ollut valitettavasti niin talouskasvussa kuin työllisyydessäkin viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukaan meillä oli työttömiä työnhakijoita neljä prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja väitän että äänekosken biotuotetehdashankkeella on jo tässä vaiheessa sen rakennustyömaan myötä ollut isoja vaikutuksia myös muut isot rakennushankkeet infrahankkeet parantavat työllisyystilannettamme jatkossa tällä biotaloustehtaalla ja sen tuottamalla maailman parhaalla havusellulla varmasti on yhä suurempi merkitys meillä on loputtomia mahdollisuuksia korvata useita muun muassa öljystä valmistamiamme tuotteita kotimaisesta puukuidusta valmistetuilla tuotteilla esimerkiksi muovia voimme merkittävästi korvata varsinkin kertakäyttöistä muovia havusellupohjaisilla valmisteilla ja useita erilaisia startup yrityksiä on perustettu joissa kehitellään uusia materiaaleja muun muassa lankaa erittäin ilmastolle haitallista ja vakavia ympäristöhaittoja aiheuttavaa puuvillan viljelyäkin voitaisiin vähentää kehittämällä uudenlaista lankaa kotimaiseen puukuituun pohjautuen arvoisa rouva puhemies suomen taloudellinen tilanne on nyt kehittymässä parempaan suuntaan mutta positiivisia merkkejä on ja varsinkin biotaloudessa meillä on useita mahdollisia kasvupolkuja joilla saamme varmasti kansantalouteen uutta potkua ja työllisyyttä paranemaan

arvoisa rouva puhemies on tosiaan ilo keskustella tästä työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan budjetista jossa on paljon paljon hyviä hyviä merkkejä näkyvissä ensi vuodelle

kasvuun kasvuun ja uusien työpaikkojen luomiseen ja nimenomaan sillä tavalla että käytetään uudella tavalla näitä kannustimia hyvänä esimerkkinä esimerkiksi tämä av alan tuotantokannustin joka on on temin ja okmn alta siirretty tekesille tämä on tärkeä tekijä joka on alalla ollut toivottu toivottu tuki että sitä vahvistetaan ja sillä

saadaan näitä ulkomaisia tuotantoja suomeen enemmän myös koko maahan pohjoisessa suomessa esimerkiksi on erittäin hyviä elokuvatuotantoja ollut ja kuten tiedämme muut pohjoismaat kilpailevat näistä kuvauspaikoista kuvauspaikoista ja tuotantopaikoista tässä kilpailussa on tärkeää pysyä mukana myöskin se tukee osaltaan matkailun kehittämistä näitten paikkakuntien tunnettavuuden lisäämisen kautta kun ne tulevat näitten tuotantojen kautta tunnetuksi tämä on erittäin hyvä asia myöskin innovaatioseteli on tärkeä kannustin juurikin tähän tutkimus ja kehitystoimintaan nimenomaan pienyrityksille pienyrityksethän ovat jääneet mopen osille näissä tki rahoituksissa kun isot yritykset ovat pystyneet näitä isoja hankkeita hyödyntämään enemmän ja ja palkkaamaan alan työvoimaa tämän innovaatiosetelin

byrokraattista mallia tästä ei tehtäisi ja vaikeutettaisi tätä hakemista koska on ollut myöskin hyvä että monenlaiset yritykset ja erityisesti pienyritykset voivat tätä seteliä hakea samalla esittäisin hieman kritiikkiä myöskin tässä hakuprosessissa on on annettu hyvin harhaanjohtavaa tietoa yrityksille siitä milloin tämä hakuaika alkaa ja päättyy tässä joulutauon aikaan siellä on tullut tullut sitten hakemisessa ongelmia joittenkin yritysten osalta eli aina tähän informoimiseen yritysten osalta pitäisi panostaa aikaisessa vaiheessa että pystytään ennakoimaan sitten näitä hakuprosesseja no sitten muita hyvä asioita mitä budjetissa on tietenkin terrafamen rahoitus kainuulaisena edustajana pidän tätä erittäin tärkeänä kuten tiedetään sijoittajaneuvottelut ovat käynnissä ja ja tämä sadan miljoonan euron lisärahoitus on siihen kohtaan että ympäristöasioista pidetään siellä nyt hyvää huolta tähän ja työturvallisuuteen on nyt erityisesti satsattu ja ennen kaikkea se että ei tarvitse nyt ensimmäistä sijoittajaa valtion ottaa ensimmäiseksi sinne vastaan vaan nyt voidaan kartoittaa semmoinen vastuullinen ja pitkäaikainen toimija pidän tärkeänä että valtio säilyy jatkossakin omistajana kaivoksella jotta voidaan myös saada takaisin näitä investointeja tähän yhtiöön ja näitä veroeuroja joita sinne on käytetty aivan asiallisesti voidaan odottaa että nämä myös palautuvat sitten tuloina takaisin kun noin reilun vuoden päästä kaivos alkaa tuottamaan kuten on ollut tiedossa bioliuotusprosessi on nyt saatu hyvin toimimaan ja se tuottaa vasta noin kolmen vuoden jälkeen ja tästä käytännössä johtuu se että vielä vielä tätä negatiivista tulosta siellä tehdään tietyn ajan mutta kehitys on mennyt hyvään suuntaan ja aivan liiketoimintasuunnitelman mukaisesti reilun vuoden päästä kuulemme sitten hyviä uutisia myös sieltä talouspuolelta vielä haluaisin arvoisa puhemies nostaa esiin tämän naisille suunnatun innovaatiopalkinnon on erittäin hienoa että on suunnattu nyt tämä sadankymmenentuhannen euron määräraha avustukseksi tähän palkinnon myöntämiseen yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden satakymmentä vuotisen historian kunniaksi palkinto on todellakin suunnattu naisen tai naisista koostuvan ryhmittymän tieteellisesti merkittävän innovaation palkitsemiseen teknologian tai talouden alalla tämä on tärkeä tekijä ja kannustin myös siinä että naiset tulevat tekemään entistä enemmän uraa uraa myös tällä puolella myös

rouva puhemies kuuntelin tuossa nyt näitä alustavia puheenvuoroja tuossa edustaja honkonen puhui hyvästä biotuotteesta täytyy sanoa että se on varkautelaista ammattitaitoa mitä siellä tehtaan ylösajossa ja kehittämisessä tehdään siinä tuo andritz oy tuottaa sen kattilan sinne sitten edustaja mäkelä jani otti kantaa tukityöllistämiseen että se on veden heittämistä kaivoon tässä työttömyystilanteessa olen kyllä ihan täysin eri mieltä tästä asiasta sillä minusta tarvitaan riittävät työllisyysmäärärahat

jotta työttömien työkunto ammattitaito pysyvät yllä ja lisäksi tämmöinen sosiaalinen kanssakäyminen muitten kanssa työyhteisössä ehkäisee syrjäytymistä tietenkin minä itse henkilökohtaisesti toivon että päästään semmoiseen tilanteeseen että näitä määrärahoja ei tarvittaisi että meillä olisi riittävästi työpaikkoja ja yritykset pärjäisivät hyvin tässä mutta tämä on nyt se tilanne missä me olemme ja sen takia on tarpeen

arvoisa rouva puhemies työ ja elinkeinoministeriön pääluokka sisältää ne rahat joilla tätä suomea pannaan väellä ja ja voimalla kasvun tielle tosiasia on se että ilman kansantalouden merkittävää kasvua emme pääse irti nykyisestä velkakierteestä kilpailukykysopimus tässä suhteessa oli erittäin hyvä askel oikeaan suuntaan ehkä sitä on hieman liikaa hehkutettu jos vertaa vaikka aikanaan esko ahon hallituksen tekemiin kilpailukykyparannuksiin silloinhan se hoidettiin devalvaatiolla taso oli noin neljäkymmentä prosenttia nyt tämä kilpailukykysopimuksen vaikutus kansantalouden kasvuun lienee luokkaa kaksi viiva kolme prosenttia eli siinä hieman mittakaavaa mutta oikealla tiellä ollaan ja se mitä nyt tarvitaan suomessa on pitkäjänteisyyttä ja malttia nyt pitää tehdä oikeita päätöksiä rauhallisesti ja lopettaa kaikki turha tempoilu mennään eteenpäin tehdään töitä työhyvinvointi ei kasva mistään muusta kuin työstä ja yrittämisestä viennin suhteen meillä on orastavia merkkejä siitä että tilauskirjat vientiä harjoittavilla yhtiöillä ovat kasvamassa tilauksia tulee laivateollisuuteen autoteollisuuteen kemianteollisuuteen metsäteollisuuteen ja moneen muuhun metalliteollisuuteen yleensä ja viimeisimpinä ovat nyt tietenkin tämän uudenkaupungin autotehtaan hyvät uutiset ja laivatelakoiden monet monet hyvät uutiset äänekosken isoa bioinvestointia unohtamatta eli tie on oikea mutta nyt vain malttia ja järkeviä päätöksiä jatkossakin hallituksen tekemä linja tässä asiassa on oikea pitkästä aikaa olemme kasvun tässä yhteydessä haluan omalta osaltani lausua kiitokset elinkeinoministeri olli rehnille joka on tehnyt erinomaista työtä oman ministeriönsä alueella nostanut suomea talouden suosta ylös sitkeällä rauhallisella olemuksellaan vienyt asioita eteenpäin hoitanut niitä täällä suomessa ja hoitanut eu päässä nyt vuoden alusta hän siirtyy suomen pankkiin ja uskon että hän siellä makrotalouden piirissä tekee yhtä vahvaa työtä mutta tällä puolella hän on tehnyt loistavaa työtä ja siitä haluan häntä tässä virallisesti kiittää vientitakuita on pyritty nostamaan niin että kun suomen investoinnit tarvitsevat aina etukäteisrahoitusta tätä varten valtio on merkittävästi nostanut finnveran vientivaltuuksia takuita ja sitä kautta antanut mahdollisuuden yrityksille kasvaa hallitus on myös tehnyt viisaita veropäätöksiä yrittäjävähennys suosii pieniä yrityksiä joissa ne työpaikat tänä päivänä syntyvät suuret ylikansalliset yhtiöt mieluumminkin vähentävät työvoimaa automatisoivat mutta palvelualan yritykset ovat ne yritykset jotka uusia työpaikkoja ja antavat ihmisille töitä arvonlisäveron muuttuminen maksuperusteiseksi on monelle pienelle yrittäjälle pelastus sitten vasta alvi maksetaan kun rahat ovat taloon tulleet maksetun laskun muodossa tämä on hyvä esitys siitä ja myös samassa yhteydessä arvoisa rouva puhemies haluan nostaa esille sen että byrokratian purku on tässä maassa hyvällä mallilla olemme silläkin tiellä vasta alussa ei pidä kenenkään luulla että se on kaikki valmista ei missään nimessä mutta se työ on aloitettu ja sitä pitää pitää koko vaalikauden jatkaa ja toivon että seuraavienkin vaalien jälkeen tätä samaa työtä jatketaan meillä on valtava määrä investointeja esimerkiksi maakunnissa odottamassa sitä että saadaan esimerkiksi ympäristöluvat myönnetyksi taikka joku muu lupa joka seisoo viranomaisen pöydällä tiedän muutamia karmeimpia tapauksia esimerkiksi turvesoiden osalta että kymmenen vuotta ovat luvat olleet lausuntokierroksella ja se ei kerta kaikkiaan sivistysvaltioon sovi kyllä suomeen on saatava semmoinen lainsäädäntö että yrityshankkeille jotka on hyvin suunniteltu ja joissa kaikki on kunnossa lupa pitää tulla vuodessa silloin ollaan oikeilla jäljillä sitten kuten moni on näissä puheenvuoroissa tässä pääluokassa sanonutkin on meidän valtava mahdollisuutemme mutta meidän on on kiinnitettävä jatkossa huomiota kotimaisen puun lisäkäyttöön ei ole minusta mitenkään perusteltua että yli kymmenen miljoonaa mottia tulee venäjältä puuta joka vuosi yli rajan suomeen suurin piirtein miljoona kuutiota per kuukausi ja kaikista hulluintahan tässä on se että itäinen veljemme herra putinin porukka saa puukaupasta paremman mottihinnan kuin suomalainen metsänomistaja tämä on tullitilastojen karua kertomaa miksi me me maksamme itään paremman hinnan kuin suomalaiselle metsänomistajalle sitä sopii kysyä suurilta metsäyhtiöiltä samoin tämä venäjältä tulleen hakkeen

sähköntuotantotuki ja päästökaupan kompensaatio helpottavat että venäjältä tuleva hake saa paremman hinnan

valtion tuen siihen kaikki suomalaiset hakeyrittäjät ovat suurin piirtein konkurssissa ja suurten yksityisten sahojen hake ja puunkuori ja sahanpuruvarastot happanevat paikoilleen tästä on päästävä irti ja ministeri olli rehn lupasi vastauksessaan kirjalliseen kysymykseeni että tämä homma hoidetaan tutkimus on menossa ja kannustan että sillä tiellä edetään määrätietoisesti ja lopuksi arvoisa rouva puhemies totean että liikenneinvestoinnit ovat myös oikea lisä tähän kotimaisen uusiutuvan energian hyötykäytön lisäämiseen se tarjoaa mahdollisuuksia kasvulle ja sillä tiellä on jatkettava

arvoisa rouva puhemies hallitus on vihdoin laittanut kiitettävästi paukkuja yritystoiminnan edellytysten parantamiseen yritystoimintaan kannustaminen on parasta työllisyyspolitiikkaa sillä vain vakaat yritykset palkkaavat lisää työvoimaa kasvaakseen jälleen vaikka suomen vienti ei vedä kunnolla orastavista hyvistä signaaleista huolimatta on hallitukselta oikeansuuntaista toimintaa panostaa yritystoiminnan edellytysten parantamiseen yrittäjyyspaketin toimilla arvoisa puhemies haluaisin nostaa talousarvioesityksestä esiin vielä kolme seikkaa ensinnäkin yrittämisen kynnystä on madallettu maksuperusteisen arvonlisäverotuksen käyttöönotolla sekä yrittäjävähennyksellä lisäksi itsensätyöllistäjien työttömyysturvaa kehitetään toiseksi uusiutuvan energian tuotantoa vauhditetaan useilla eri hankkeilla uusia työpaikkoja syntyy koko maahan biotaloussektorille samalla hajautetulle energiantuotannolle annetaan mahdollisuus kolmanneksi normeja on purettu kilpailua lisätty kauppojen aukioloajat on vapautettu kullankaivajien byrokratiaa vähennettiin ja hankintalakikin uudistetaan näillä kaikilla toimilla hallitus on reippaasti helpottanut yrittäjyyttä ja työntekoa suomessa näistä hallituksen toimista on syytä lausua kiitos

arvoisa rouva puhemies muutamia havaintoja täältä valiokunta on huolissaan tutkimus kehittämis ja innovaatiotoimintaan kohdennetun panostuksen vähenemisestä mikä voi omalta osaltaan heikentää suomen tuottavuuskehitystä viennin ja jalostusarvon nostamista ja elinkeino ja innovaatiopolitiikalle asetettujen tavoitteiden toteuttamista pysyäkseen kilpailukykyisenä suomi tarvitsee huomattavasti nykyistä enemmän uusia innovaatioita ja niiden kanavoimista käytännön toimintaan innovaatioilla voimme lisätä talouskasvua ja vientiä sekä korjata elinkeinoelämän rakenteita valiokunta pitää erittäin tärkeänä hallituksen tavoitetta kääntää tutkimus ja innovaatiotoiminnan laatu vaikuttavuus jälleen nousuun tähän olisi erittäin helppo keino lisätä niitä rahoja eikä vähentää niitä no sen voi tehdä monella tavalla niin kuin edustaja kankaanniemi vanhana konkarina hyvin

erilaisia siirtoja tämän käytettävissä olevan rahan sisällä voi tehdä ilman velanottoakin vuonna kaksituhattaviisitoista tutkimus ja kehittämistoiminnan kokonaismenot olivat kuusi pilkku yksi miljardia euroa laskua edellisvuoteen oli neljäsataaneljäkymmentä miljoonaa vuonna kaksituhattakuusitoista panostus laskee edelleen noin sata miljoonaa euroa ja niin edelleen ja niin edelleen tämä on niitä asioita ovat tosi pitkäaikaisia sitten toinen havainto valiokunta pitää tärkeänä että erilaisten yritystukien myöntämisessä kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota innovaatiotoiminnan tukemiseen valiokunta on huolestunut siitä että saadun selvityksen mukaan yritystuet kohdistuvat pahimmillaan niin että innovatiivisten yritysten suhteellinen asema jopa vaikeutuu valiokunta kiinnittää huomiota siihen että yritystukijärjestelmästä on vähitellen kehittynyt laaja ja hajanainen kokonaisuus ja siihen että yritystukien vaikuttavuudesta on viime vuosina esitetty useita kriittisiä arvioita koko yritystukijärjestelmä olisi hyvä nyt ottaa niin sanotusti peukalon alle ja todella käydä uudestaan tämä läpi työllisyys ja yrittäjyyspolitiikka arvoisa puhemies elinkeinopolitiikka on keskeisessä roolissa suomen nousuun saattamiseksi kaikki sellaiset toimet jotka oikeasti lisäävät työllisyyttä ovat tietenkin tervetulleita kuitenkin hallituksen toimet työllistämiseksi ovat lähinnä rankaisevia enemmän kuin kannustavia työttömyysturvaa leikataan monella eri tavalla mutta mitään ei tarjota sille joka pitkäaikaistyöttömän haluaisi palkata on erittäin huolestuttavaa että todella iso osa näistä pitkäaikaistyöttömistä on plus viisikymmentä ikäisiä miehiä moni ei ehkä tiedä sitä mutta itse hain näihin töihin suoraan työttömyyskortistosta istuin viisisataa päivää istuin kolmesataa päivää ja lähetin satoja hakemuksia joihin en saanut yhtään vastausta keskeisimpänä syynä oli ikäni jos minä olisin työministeri niin kyllä tällaisen niin sanotusti äijätyöryhmän perustaisin jossa pohdittaisiin porukalla miten nämä valtavat resurssit omaavat henkilöt joilla olisi osaamista vaikka kuinka paljon saataisiin sellaisiin töihin että koko heidän kapasiteettinsa olisi käytettävissä toisessa päässä me nostamme eläkeikää haluamme nähdä nämä ihmiset pidempään töissä mutta suostumme siihen että jo viisikymppisenä he ovat työmarkkinoiden väliinputoa jia kun katson tätä salia niin tämä on lähes täynnä miehiä en kuule yhtään hurraa huutoa täällä mutta olisin todella ylpeä jos me yhdessä täällä eduskunnassa poikkipoliittisesti voisimme tarttua tähän tilanteeseen en usko että kukaan vastustaisi sitä että yhdessä löytäisimme tähän jotain teräviä ratkaisuja monia muita asioita täällä on nyt nostettu esiin kuten tämä hyvä kehitys joka on alkanut ja siitähän me kaikki iloitsemme edes oppositiosta en ainakaan minä halua olla sanomassa että tämä on jotenkin väärin aikaansaatua kehitystä vaan iloitaan siitä että pikkasen näitä pilviä on nyt siirtymässä ja tehdään kaikki töitä sen eteen että vielä enemmän pilviä siirtyy pois valiokunta on hyvin käsitellyt tätä valtion talousarvioesitystä ja on nostanut muutamia kipupisteitä täältä esiin ja lisännyt niihin rahaa ja se on erittäin hyvä tapa toimia ja tehdä tämä

puhemies edustaja laukkanen oli äsken aivan oikeassa tässä paradoksissa että kun pyrimme pidentämään työuria ja kasvattamaan eläkeikää niin nyt sitten kuitenkin käytännössä jo viisikymppisiä työnnetään pois työelämästä eihän tässä ole periaatteessa mitään järkeä ongelma on vakava ja rakenteellinen toinen rakenteellinen mitä edustaja semi otti esiin tästä työllisyyden tukemisesta totta kai minäkin olen sitä mieltä että juuri nyt on välttämätöntä tukea työllisyyttä koska tilanne on tällainen se on verrattavissa esimerkiksi asumistukeen jota maksetaan suurelle ihmisjoukolle järjestelmä ei varmaan kenenkään mielestä ole järkevä sinällään mutta ei sitä voi yhdessä yössä muuttaa se olisi kohtuutonta näiden ihmisten kannalta tässäkin kuten aiemmassa opetusministeriön pääluokassa tuon esiin sitä että väheneviä resursseja tulee käyttää järkevästi säästöjä ei tule ajatella aina palvelutason leikkauksiksi vaan myös työvoimahallinnossa on kyettävä käyttämään maalaisjärkeä ja ja tehostamaan toimintaprosesseja millä työtä tehdään esimerkiksi itse perehdyin aiemmin vuodesta vuodesta osuuskuntatoiminnassa mukana olevien ongelmiin te toimistojen byrokratian kanssa se oli käsittämätöntä kuultavaa siellä tuntuu työvoimatoimistossa olevan jokaista ratkaisua kohti kaksi ongelmaa esittää eihän näin voi jatkua

tarkoitukseni oli jo aiemmin päivällä kiittää työministeri lindströmiä mutta en saanut siihen tilaisuutta joten kiitän ministeriä nyt kiitän hänen päätöksestään jonka johdosta siviilipalveluskeskus säilyy itä uudellamaalla lapinjärvellä lapinjärven ja lapinjärven kunta on panostanut vuosien varrella merkittävästi siviilipalveluskeskuksen toimintaan keskuksen toimintaa on kehitetty koko ajan erinomaisin tuloksin alkusyksystä saimme kuitenkin huolestuttavan viestin jonka mukaan virkamiesportaassa tässä olisi suunnitellut tämän toiminnan lopettamista lapinjärvellä ja siviilipalveluskeskuksen toiminnan siirtämistä keskittämistä lahteen koska lapinjärvellä on edelleen kaikki edellytykset huolehtia siviilipalvelusmiesten koulutuksesta hyvin kustannustehokkaasti emme nähneet tässä siirrossa järkeä se olisi ollut turhaa keskittämispolitiikkaa keskittämistä lahteen siirto olisi aiheuttanut myös ylimääräisiä kustannuksia ja itse asiassa lahdessa sijaitseville senaatti kiinteistön tiloille on varmasti helpompi löytää vaihtoehtoista käyttöä kuin lapinjärvessä sijaitseville tiloille onneksi ministeri teki tässä kokonaisuudenkin kannalta järkevän ja kestävän ratkaisun ja ministerin lisäksi haluan kiittää myös edustajakollega eloa tämän asian yhteydessä tehdystä erinomaisen hyvästä yhteistyöstä

arvoisa rouva puhemies suomeen syntyvät työpaikat syntyvät suurimmaksi osaksi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja siksi onkin erittäin tärkeää että työ ja elinkeinoministeriö on heidän toimintaympäristöönsä tarttunut vahvalla kädellä ja ohjauksella tällä hallituskaudella tässä muutamia esimerkkejä innovaatioseteli kuten aamulla jo kuulimme on tuottanut jo seitsemänsataa yritystä nimenomaan pk yritystä tämän piiriin tämähän nimenomaan vahvistaa yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa näiden pk yritysten tk kehityksessä erittäin suosittu ja uusi toimintamalli on erittäin tärkeää saada näiden tekes tukien jotka ovat yleensä olleet varsin suuren luokan tukia rinnalle tällaisia ketterämpiä toimintamalleja kuten innovaatioseteli on sitten maksuperusteinen arvonlisävero on tietenkin pienille ja keskisuurille yrityksille erittäin erittäin tärkeä ihan kassavirran kannalta jotta loppuu tämä lainaaminen jo valtiolle yritysten lainaaminen valtiolle erittäin tärkeää että olemme saaneet senkin senkin nyt aikaiseksi ja yrittäjävähennys tietenkin on hyvä että pienyrittäjät tulevat tasa arvoiseen asemaan isompien yrittäjien kanssa itsensätyöllistäjien työttömyysturvaan on tulossa muutoksia ja nimenomaan parannuksia tällä hetkellä jo useita kymmeniätuhansia on tiellä ja on tosi tärkeää että vastaamme näihin yhteiskunnan muutoksiin joissa itsensätyöllistäjiä on koko ajan lisää ja hekin pääsevät samalle viivalle muiden

pari asiaa ainoastaan edustaja tolppasen puheenvuoron johdosta hän epäili onko tämä työllistämisrahojen systeemi nyt hallituksella oikea minun mielestäni se on ainoa ja oikea jos me pelkästään keskitymme siihen että työllisyyden kustannuksia maksetaan valtion budjetista ilman että me luomme uusia työpaikkoja ja luomme aitoa kasvua tähän maahan se on on aivan selvä asia että nykyinen työttömyystilanne on tälle maalle aivan aivan liian korkealla tasolla se hallituksen tavoite että päästään vuonna

seitsemänkymmentäkaksi prosenttia työvoimasta on työllistettynä on haasteellinen se on totta kai haasteellinen mutta nyt on tehtävä pitkäjänteistä sitkeää työtä että saamme työttömyyden kustannukset laskemaan jokainen kymmenentuhatta työelämän piiriin on satojen miljoonien säästö valtion budjetissa ja ennen kaikkea näiden ihmisten kannaltahan se on valta pelastus kun he pääsevät rakentamaan omaa elämäänsä luomaan niitä sosiaalisia suhteita jotka työpaikalla syntyvät ja ennen kaikkea luomaan itselleen eläketurvaa se on heille ainoa oikea tapa tulevaisuuden kannalta jos tuijotamme edustaja tolppasen tarjoamilla vaihtoehdoilla pelkkää työttömyyspäivärahojen maksua se on se on tälle maalle pitkässä pitkässä juoksussa äärimmäisen huono asia totta kai työttömistä pitää huoli pitää ja heitä auttaa vaikeassa elämäntilanteessa se on itsestäänselvyys mutta siinä sivussa pitää vähintään yhtä vahvalla kädellä viedä eteenpäin tilannetta jossa ihmisille luodaan aidosti uutta työtä ilman työtä ja yrittäjyyttä tässä maassa ei tämä nykyinen tilanne helpota se tie mitä suomi on tehnyt tässä vuoden kaksituhattakahdeksan jälkeen ottanut velkaa ja velkaa velan päälle ja maksanut uusilla veloilla vanhoja velkoja pois se tie on kuljettu loppuun tämän takia ihmettelen suuresti että edustaja tolppanen vielä sellaisia mutta tärkeää on että pidetään työllisyyttä parantavat keinot koko ajan tärkeimpinä keinoina ja sillä mennään eteenpäin

arvoisa puhemies sipilän hallituksen ykköstavoite on työllisyyden parantaminen ja se on todella iso päämäärä ainoastaan työllisyyden parantamisen kautta me voimme saada myöskin suomen talouden kuntoon työllisyystilanne on viime aikoina hieman parantunut ja ennustetaan yhä paranevan hallitus on tehnyt lukuisia toimia tämän tilanteen parantamiseksi ja aikaansaadulla kilpailukykysopimuksella on tässä iso rooli myös kiitos siitä se työllisyyden paraneminen mikä nyt on on ollut esissä on tapahtunut hyvinkin paljon etenkin laivanrakennusteollisuuteen ja myöskin uudestakaupungista tulleet terveiset siitä että sinne haetaan vähintään tuhat uutta työntekijää on erittäin hyvä asia toivottavasti ne hankkeet ovat pitkäjänteisiä myöskin työllisyyden parantamisen suhteen että sinne saadaan lisää työllisyyttä ainoastaan siellä uudenkaupungin alueella on se haaste mistä saadaan sitten asuntoja sinne ja toivotaan että se rakentaminen lähtee sielläkin alueella taas käyntiin ja viriämään rakentamisessa kaiken kaikkiaan etenkin tuolla asuntorakentamisessa on jo

näköpiirissä ja etenkin suomalaisista ammattitaitoisista rakentajista on pulaa toivoisi että sitten niille työttömille suomalaisille rakentajille löytyy töitä etteivät kaikki työntekijät tule tuolta lahden toiselta puolelta virosta yrittäjyyspaketin toimilla vahvistetaan yrittäjyyttä ja poistetaan yrittämisen esteitä ja tässä hallituksella on ollut paljon toimenpiteitä etenkin yrittämisen kynnystä on madallettu yrittäjävähennyksellä itse haluaisin sanoa vielä lopuksi että monilla muillakin toimenpiteillä mitä ei ole budjetissa esimerkiksi normienpurulla on iso merkitys työllisyyden parantamisessa

arvoisa herra puhemies ensinnäkin täytyy todeta että

on kohentunut pikkuhiljaa ja se

miksi se ei ole lähtenyt kehittymään vielä nopeammin pitkälti johtuu siitä että meidän teollisuus on riippuvainen muualla tehtävistä investoinneista täytyy todeta se että euroopassa eivät vielä investoinnit ole täydessä vauhdissa siksi on erityisen tärkeää että hallituksen toimilla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä koska ne ovat niitä jotka työllistävät tällä hetkellä on hyvin harvinaista että joku yritys perustamisvaiheessa ottaa useiden kymmenien työntekijöiden verokirjat kerralla sisään ja ryhtyy ryhtyy heitä työllistämään edustaja laukkanen täällä otti esiin yli viisikymmentä vuotiaiden työttömyyden ja tämä on kyllä vakava ongelma siinä valuu hukkaan todella tärkeää osaamista ja meidän pitäisi kyllä pitää oikein talkoot sen eteen eteen että tätä saataisiin parannettua nämä työllisyyspakettiin liittyvät toimet maksuperusteinen alv yrittäjävähennys ja innovaatiotuet ovat hyviä piristyksiä siihen että yrittäjät uskaltaisivat investoida ja huomaisivat sen oman yrittäjyytensä hedelmiä niin että haluaisivat sitten yhä enempi kehittää yrityksiä on valitettavaa että meillä kokonaisyritysmäärästä ei kuitenkaan vielä ole niin sanotusti kasvuhakuisia yrityksiä riittävää määrää niin että tätä yritysten kasvuhakuisuutta täytyisi kannustaa

arvoisa herra puhemies teollinen tuotanto on suomessa kolmen prosentin kasvussa tänä vuonna bkt on kasvussa ostovoima on kasvussa suomen pankki on tätä mieltä että suomi on nyt todella kasvun tiellä jopa ilta sanomien lööpissä oli perjantaina tällainen samanlainen sanoma siitä voimme olla iloisia elinkeinoministeriön hallinnonalalla on eräs pieni mutta erittäin tuotantotuki ja se on av alan tuotantotuki joka ensi vuonna tulee voimaan ja se mahdollistaa sen että suomikin yhtyy näiden useimpien euroopan maiden joukkoon jotka tukevat selvästi luovaa alaa kansainväliset elokuvien suurtuotannot pääsevät suomeen ja heitä on helppo tänne nyt houkutella tämä antaa myös hyvän pohjan suomen elokuva alan kasvulle ja sitten toisaalta myös maabrändäykselle ja matkailumarkkinoinnille tässä jo päivällä salissa puhuttiin matkailusta ja siitä kuinka myös elinkeinoministeriön hallinnonalalla siihen tullaan satsaamaan muun muassa visit finlandin some markkinointirahoituksella ja tämä kaikki tukee toinen toistaan

kansainväliset matkailusivustot ovat nostaneet suomea kiinnostavimmaksi matkailukohteeksi ensi vuonna osin varmasti satavuotisjuhlamme ansiosta mutta osin myös sen ansiosta että pohjoismaat ovat erittäin kiinnostava kohde noin niin kuin yleensä islanti on ollut muutama vuosi sitten ruotsi ja norja jo aikaisemmin ja nyt on ilman muuta suomen vuoro meidän on otettava tästä osamme

arvoisa herra puhemies minulla oli tilaisuus joitakin aikoja sitten olla sellaisessa tilanteessa jossa meidän alle kolmekymppisiä menestysyrittäjiä haastateltiin oli tällainen paneeli jossa oli monenlaisia vaikuttajia mukana ja heiltä kysyttiin kysymys että mikä on suurin este sille että he työllistäisivät ihmisiä he kaikki alkoivat nauraa yhtä aikaa ja ja lausuivat kuorossa suomen valtio meillä on vielä paljon tekemistä jotta tässä maassa saadaan sellaiselle tolalle että tänne voidaan tuoda esimerkiksi huippuasiantuntijoita muualta maailmasta rakentamaan meille niitä yrityksiä ja tämmöisiä supercellin tyyppisiä yrityksiä kun näiltä yrittäjiltä kysyttiin että että mikä on ollut suurimpia ongelmia heille niin he vastasivat että he käyttävät omasta ajastaan yli viisikymmentä prosenttia rekrytoimiseen ja sitten kun he löytävät hyvän ihmisen niin tämä ihminen ei saa suomessa työlupaa aivan loistavaa siis kyllä ystävät meillä on täällä paljon tehtävää toisin sanoen mitä haluan sanoa vielä enemmän rohkeampaa toimintaa kun kanadassa oli yhdeksänkymmentä luvun lopulla suuri työttömyys hyvin nopeassa tahdissa he tekivät lain jolla alle kolmen hengen yrityksissä joissa palkattiin lisää työvoimaa poistettiin kaikki yhteiskunnalliset velvoitteet määräajaksi se oli loistava teko ja toi työtä vielä yhden asian nostan ja se on

alle kaksikymmentäviisi vuotiaat miten voi kaksikymmentäviisi vuotias olla pitkäaikaistyötön yksinkertaisesti hänelle ei anneta mahdollisuuksia tämä on se toinen ryhmä johon meidän pitäisi kiinnittää aivan erityistä

puhui hyviä niin kuin moni muukin kollega tässä kohdassa on tehnyt kyllä tässä kohdassa haluaisin myöskin kiittää hallitusta vielä kerran tästä yrittäjävähennyksestä osa oppositiostakin on kritisoinut sitä sanonut että sillä ei olisi työllistämisvaikutuksia eikä pystytä osoittamaan sitä mutta kyllä tosiasia on se että tänä päivänä suomalaiset yritykset tarvitsevat positiivisia signaaleja jotta uskovat tulevaisuuteen ja tämä on yksi tärkeä elementti ja työkalu siihen

kun nyt näinä päivinä puhutaan paljon myöskin perustuslaillisista oikeuksista tulisi muistaa että on hyvä että yrittäjätkin voivat olla samalla samalla viivalla toinen hyvä hanke joka on ollut siitä on puhuttu pitkään ja valmistelutyö alkoi jo viime hallituskaudella on on tämä uusi joukkorahoitussysteemi kun kun me haluamme mehän haluamme suomeen enemmän kasvuyrityksiä ja me tarvitsemme enemmän kasvuyrityksiä tämä on erinomainen työkalu siihen että yritys jolla on pääoman puutetta sitten tämän järjestelmän kautta hankkia rahoitusta yksityiseltä sektorilta kannustaisin hallitusta siihen että te markkinoisitte vielä tehokkaammin tätä järjestelmää erityisesti pk yrityksille jotka hakevat kasvua sitten viimeisenä asiana on se millä tavalla me voisimme vielä auttaa että yritykset voisivat voisivat kansainvälistyä paremmin kuin tällä hetkellä jos me vertailemme esimerkiksi naapurimaahan ruotsiin niin siellä on vahvoja tavaramerkkejä suomessa meillä on vahvoja yrityksiä joilla on hyviä tuotteita mutta silti yrityksen brändi ja tavaramerkki ovat aika heikoilla globaaleilla markkinoilla sen takia kehottaisin hallitusta panostamaan myös siihen että auttaisitte yrityksiä brändäämään itseään

erityisesti lapin kehittämiseksi lapin matkailun kehittämisessä on tällä hetkellä kaikkein suurin pullonkaula maankäyttö erityisesti valtion maiden käyttö metsähallitus hallinnoi osaa lapin matkailuun soveliaasta maasta mutta kun me viime talvena työstimme täällä metsähallitus lakia niin siinä yhteydessä ei puhuttu montaakaan sanaa matkailusta siinä huomasinkin nyt sitten jälkeenpäin sen että mehän emme huomanneet yhtä olennaista metsähallituksen maankäyttöasiaa siinä käsittelyssä ollenkaan ehkä sen takia että matkailu ei perinteisesti kuulu sinne maa ja metsätalouspuolen sektorille vaan se on puhtaasti elinkeinopuolen toimintaa sen takia nytten tämän työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan yhteydessä otan esille metsähallituksen

sen takia pitäisikin miettiä millä tavalla me alkaisimme tekemään vai kenen rooli se nyt onkaan tehdä suunnitelmaa maankäytölle matkailumielessä erityisesti lapissa tällä on todella suuri ja iso merkitys ja ja tämä homma pitäisi saada nyt kyllä liikkeelle meillä on viime ajoilta hyvin paljon huonoja kokemuksia siitä miten sekalaisesti on metsähallitus hallinnoinut tämän matkailupuolen

monissa yritysten kehittämishankkeissa yritysten rahoitus on muodostunut pullonkaulaksi ja se valitettavasti johtuu pitkälti siitä että euroopan unionin säätämät basel sopimukset ovat nostaneet pankkien omavaraisuusvaatimuksia sille tasolle että pankkien riskinottokyky on jo merkittävästi siksi tarvitaan uusia välineitä yritysten rahoituksen turvaamiseksi ja yhtenä vaihtoehtona on tuo mistä edustaja östman täällä äsken kertoi tämä joukkorahoituksen mahdollistaminen on tavattoman valitettavaa että useat todella hyvät hankkeet viivästyvät ja kenties kariutuvatkin nimenomaan sen johdosta että rahoitusta ei meinata saada onneksi valtion ohjaama finnvera on kuitenkin tuonut markkinoille sellaisia tuotteita että sitä kautta on voitu monia yrityksiä viedä eteenpäin vielä tuohon yrittäjävähennykseen sen verran että se on myös erittäin merkittävä maa ja metsätalouden kannalta on arvioitu että maatalouden osalta se on noin kaksikymmentä miljoonaa euroa muodostuu yrittäjille enempi tuloa ja metsätalouden osalta noin viisitoista miljoonaa euroa nämä ovat hyviä lisiä siihen maa ja metsätalouden ahdinkoon mikä sillä toimialalla tällä hetkellä on

täällä on useassa puheenvuorossa kiinnitetty huomiota matkailuun ja mikä mahdollisuus suomelle on matkailussa se on todellakin merkittävää ja edistämisen arvoinen asia täällä on keskusteluissa painotettu sitä että pohjois suomelle ja lapille matkailulla on iso mahdollisuus se on totta mutta se on myöskin koko suomelle iso mahdollisuus kyllä tänne suomeen mahtuu paljon lisää vierailijoita koko maailmasta otetaan vaikkapa esimerkiksi saimaa tuolla kaakkoisessa suomessa se on se on vielä täysin hyödyntämätön alue matkailun kannalta ja ja siellä alueen saimaan ympärillä olevat kaupungit ovat yhdessä lähdössä markkinoimaan sitä aluetta myöskin maailmalle se on erittäin toivottava ja eteenpäin vietävä samoin tulee myöskin ottaa huomioon meidän koko suomen aivan upea kaunis luonto metsät ja niiden mahdollisuus siitä tuolla ulkolaiset ihmiset ovat kateellisia meille edustaja hoskonen otti omassa puheenvuorossaan jo aiemmin esille kotimaisen puun hyödyntämisen itse myöskin vilpittömästi toivon että me osaamme sitä asiaa viedä eteenpäin vielä tästä yrittäjyyspaketista haluan sanoa sen että yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta on tällä hallituskaudella parannettu merkittävästi ja siihen on hallitus koonnut yhteensä kuudensadan miljoonan euron kasvurahoituskokonaisuuden joka parantaa etenkin

herra puhemies voin hyvin mielin yhtyä edustaja torniaisen äskeiseen puheenvuoroon saimaan matkailun hyvistä puolista ja siitä kuinka siellä siellä on vielä paljon mahdollisuuksia hyödyntämättä mutta se onkin sitten visit finlandin yksi tärkeä osa alue eli eli eri saaristoalueiden markkinointi ja parempi hyödyntäminen puhun nyt kuitenkin

ja suomen uudesta suunnasta vahvemmin kohti uusiutuvaa energiaa ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla tähän

arvoisa herra puhemies

ja paljon käytettävä kansallisomaisuutemme on päässyt melko huonoon kuntoon viime vuosina ja väyläverkostomme korjausvelaksi onkin arvioitu jo kaksi pilkku viisi miljardia nyt tällä hallituskaudella on tehty erittäin merkittävä suunnanmuutos teiden ja ratojen kuntoon laittamiseksi iso linjamuutos on että nyt panostetaan perusväylänpitoon aiempaa huomattavasti enemmän väylistämme jatkuvasti kasvaneen korjausvelan pysäyttämiseksi ja teiden saamiseksi parempikuntoisiksi tehdään nyt miljardiluokan satsauksia jo päätetyt noin kolmesataa liikenneväylähanketta tuovat työtä ja toimeentuloa koko suomeen parantaen samalla myös liikenneturvallisuutta huomattavasti myöskin pienillä hankkeilla voidaan parantaa parantaa meidän jokapäiväistä liikkumistamme näiden näiden kolmeensataan liikenneväylähankkeen lisäksi valtiovarainvaliokunta vielä lisäsi budjettiin yhdeksän uutta eri puolilla suomea olevaa niin sanottua jakovarahanketta yhteensä kuudella miljoonalla eurolla huomionarvoista on myös yksityisteiden peruskorjauksiin tuleva kolmentoista miljoonan euron vuosittainen määräraha vuosille

yksityistiet ovatkin tärkeitä paitsi tiehoitokuntien osakkaille myös elinkeinoelämän etenkin biotalouden kannalta ja niitä yksityisteitä on suomessa erittäin paljon ja niitä kaikki suomalaiset käyttävät johonkin vuodenaikaan vaikka ensi vuonna tehdään paljon tiehankkeita niin paljon tehtävää jää tuleville vuosillekin koko suomessa ympäri suomea on paljon parannettavia kohteita niitä riittää kyllä joka sektorille jokaiseen maakuntaan ja niiden kiireellisten joukossa on myös vaikkapa omasta maakunnastani valtatie kolmentoista myttiömäen kohta siellä savitaipaleella jossa on jatkuvasti käynyt isoja pahoja raskaan liikenteen ja henkilöliikenteen kolareita uusia isoja liikenneväylähankkeitakin aloitetaan myös ensi vuonna mutta tosiasia on että normaalin budjettirahoituksen kautta suuriin hankkeisiin on yhä vaikeampi saada riittävää rahoitusta siksi liikenneverkko oyn selvitys on

miljoonalla eurolla maakuntiin ja pääkaupunkiseudulle valtatie neljä oulu kemi valtatie viisi mikkeli juva valtatie kahdentoista lahden eteläinen kehätie ja kaksoisraide välillä luumäki imatra aina venäjän rajalle asti ovat todella tärkeitä liikenneturvallisuutta ja ja elinkeinoelämän tarpeita palvelevia palvelevia hankkeita nuo kaikki hankkeet raide jokeri taas mahdollistaa asuinalueiden kehittämistä pääkaupunkiseudulla se on myös tärkeä siitä syystä että juuri täällä pääkaupunkiseudulla asuinrakentamisen alueista on pulaa ja niitä toivotaan vietävän eteenpäin arvoisa puhemies suomeen tarvitaan pitkäjänteistä yli vaalikausien ulottuvaa liikenneväyläsuunnittelua ja toteutusta tähän selvittelyyn liikenneverkko oy on yksi erittäin kannatettava ratkaisu pitkäjänteisessä suunnittelussa tulee myös huomioida miten nyt päätetyt ja rakennettavat tiehankkeet mahdollisesti muuttavat etenkin raskaan liikenteen kulkureittiä tämä tulee ottaa huomioon muun muassa kaakkois suomessa valtatie seitsemään vaalimaan rajanylityspaikalle valmistuu tällöin todennäköisesti liikenne tulee siirtymään lappeenranta vaalimaa väliselle vaalimaantielle ja siellä etenkin raskas liikenne lisääntyy ja peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi hyvinkin pian

arvoisa herra puhemies liikenne ja viestintäministeriön pääluokka on juuri se pääluokka joka on herättänyt kautta aikain tässä salissa suuria tunteita en nykyisessä budjetissa huomaa sitä kuuluisaa lehmänkurkuntien kunnostamista mutta uskon kuitenkin vakaasti että niin monessa budjettiesityksessä kun se oli mukana se on nyt sitten jo laitettu kuntoon ja ja jäänyt näin ollen historian sivuille pölyttymään arvoisa puhemies iloitsen siitä että jakovaralisäyksistä joita oli kuusi miljoonaa euroa niiltä osin pohjois karjalaan saatiin tämä kontiolahden taajaman kohdalla oleva kevyen liikenteen väyläasia kuntoon koska kuutostie sivuaa kontiolahden taajamaa ja siinä on semmoinen vaaran paikka paljon liikennettä ja paljon ihmisiä liikkeellä kevyttä liikennettä niiden erottaminen toisistaan on nyt tästä pienestä määrärahasta vaikka sillä ei maailmaa rakenneta niin se on kuitenkin paikallisten ihmisten kannalta äärimmäisen tärkeä se mikä tässä liikenne ja viestintäministeriön pääluokassa herättää suurta iloa on se että tämä hoitovaje joka suomen perustieverkolle ja perusradanpidolle on syntynyt vuosikymmenten aikana joka on arvoltaan noin kaksi pilkku neljä miljardia euroa voi sanoa vähän äidinkieltään mukaillen että se on niin sanottu laiskanläksy eli on kahdella pilkku neljällä miljardilla eurolla jääty jälkeen suunnitelluista hoitotarpeista ja nyt se sitten ruvetaan pikkuhiljaa korjaamaan tämä hallitus tekee nyt sitten selkeän askeleen kohti sitä tilannetta jossa pystytään nämä hoitovelat peittämään

kuusisataa miljoonaa plus kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa eli yhteensä yhdeksänsataakuusikymmentäneljä miljoonaa euroa tällä vaalikaudella käytetään väyläpolitiikkaan niin että saadaan perustienpitoa ja väylänpitoa kuntoon alemman tieverkon kunto on ollut viime vuosina todella kurja ja ja nämä lämpimät talvet jolloin vettä sataa keskellä talveakin ovat aiheuttaneet sen että monella monella tiellä on nyt tilanne että liikennöinti on erittäin heikkoa autot särkyvät ja raskaan liikenteen kulkeminen on joskus suorastaan mahdotonta perusväylänpitoon saadut rahat tulevat todella tarpeeseen ja nyt on juuri oikea hetki tehdä perusväylänpidon korjauksia koska öljyn maailmanmarkkinahinta on alhaalla ja se tietää sitä että bitumin asfaltin välttämättömän raaka aineen hinta on myös alhaalla ja se avaa myös mahdollisuuden siihen että saadaan yhä enemmän kilometrejä korjattua ja uusia tienpintoja valmiiksi myös itäisessä suomessa pohjoisessa ja kainuussa pitää muistaa että niillä metsäisillä alueilla näitä teitä tarvitaan yhä enemmän koska puukauppa lisääntyy puunkäyttö lisääntyy ja se tarkoittaa sitä että meidän on saatava väylät kuntoon liikennepoliittisessa selonteossa aikanaan on käsitelty näitä asioita ja luvattu sen kymmenen kertaa että perusväylänpidosta pidetään huoli valitettavasti ne lupaukset ovat valuneet hiekkaan mutta nyt se sitten tapahtuu tästä pitää kyllä liikenneministeri anne berneriä kiittää siitä että hän on määrätietoisesti tätä asiaa ajanut eteenpäin hallitusneuvotteluissa vaalien jälkeen tämä saatiin kirjattua hallitusohjelmaan ja nyt sitä toteutetaan tästä on tullut maakunnista hyvää palautetta ja samalla tiellä pitää jatkaa on syytä kuitenkin muistaa että perusväylänpidon ja radanpidon korjausraha peittävät karkeasti sanottuna vasta noin yhden kolmasosan siitä korjaustarpeesta mikä meillä suomen maanteillä ja rautateillä on vain yhden kolmasosan se kaksi kolmasosaa pitää vielä seuraavien vaalikausien aikana kuroa umpeen se tarkoittaa sitä että isoille infrahankkeille me joudumme tekemään uusia uusia rahoituskeinoja keksimään uusia mahdollisuuksia joilla rahoitetaan näitä isoja hankkeita ja sitten tietenkin että pidämme huolen siitä että valtiontalouden perustaa vahvistetaan verotuloja saadaan lisää työllisyys paranee ja sitä kautta voimme luoda uutta perusväylänpitorahaa ja myös isompia infrahankkeita toteuttaa lopuksi arvoisa puhemies totean vielä sen että kun sipilän hallitusohjelma on lähtenyt toimimaan ja on selkeästi tapahtunut muutoksia virallisestikin voidaan sanoa että laman selkä on taitettu ja päätöksiä syntyy joiden mukaan suomea nostetaan laman suosta niin väylänpidon osalta tämä on se ilmiö se asia joka pitää meidän hoitaa hoitaa jatkossa kuntoon vieläkin paremmin eikä saada unohtaa asiaa sitten kun talous on vieläkin paremmassa kasvussa niin että perusväylänpito unohtuu kuitenkin kaikesta tästä hyvästä esityksestä huolimatta täältä yksi asia mielestäni puuttuu ja se on sisävesiliikenteen kehittäminen siitä olen hyvin pettynyt että sitä ei ole nostettu isoksi merkittäväksi asiaksi toivon mukaan liikennekaaressa asia huomioidaan paljon suuremmalla äänenpainolla koska meillä suomessa on maailman parhaat sisävesiverkostot jotka tarjoavat aivan loistavan mahdollisuuden kuljettaa tavaroita edullisesti meillä on jo toimiva kanavaverkko venäjän kautta suomenlahdelle mutta toivoisin että jonain päivänä rakennettaisiin oma kymijoen kanava se olisi kansantaloudellisesti yksi viisaimpia investointeja mitä suomi voi historiassaan tehdä

puhemies kyllä tämä moneen otteeseen edellisissäkin puheenvuoroissa tullut perustienpidon lähes miljardin euron paketti on erittäin merkittävä asia paitsi kotimaisen elvyttävän talouspolitiikan takia myös sen takia että ihmiset todellakin kauttaaltaan nyt saavat pitkään puhuttuja liikennehankkeita liikkeelle ja ja niitä on tullut läpi pohjoisen edustajana olen erityisen kiitollinen niistä hankkeista mitä myös sinne pohjoiseen on tullut ja on mukava kuulla kollegojen puheista että niitä hankkeita on kyllä kauttaaltaan eri seuduilla tätä maata ajattelin aloittaa oman puheenvuoroni käymällä läpi hieman energia ja ilmastoasioita liittyen liikennepuoleen koska liikennesektori on yksi niistä suurimmista osa alueista päästöjä pystyä vähentämään että me pystymme vastaamaan niihin ilmastotavoitteisiin ja päästötavoitteisiin joita meillekin on asetettu ne ovat erittäin kunnianhimoisia tavoitteita mutta uskon kyllä että suomalaisella kekseliäisyydellä ja korkealla osaamisella ja innovaatioilla me pystymme tekemään sen muutoksen myös liikenteessä kohti sitä hiilineutraalia yhteiskuntaa ensinnäkin on aivan pakko sanoa että kyllähän se biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen kolminkertaistaminen kolmeenkymmeneen prosenttiin on äärimmäisen kunnianhimoinen tavoite se ei ole mitenkään ainutlaatuinen asia jos puhutaan eurooppalaisessa mittakaavassa lähemmäs kolmellakymmenellä maalla on olemassa jonkinlainen sekoitevelvoite se oli osana eun energian talvipakettia pohjoismaiden kanssa neuvotellaan sekoitevelvoitteesta ja olisi erittäin tärkeää että me saisimme myös pohjoismaiset markkinat tälle luotua on arvioitu että jopa viisi kuusi tällaista isoa biojalostamohanketta yksistään tällä suomen biopolttoaineen sekoitevelvoitteella olisi mahdollista syntyä lisäksi onkin tärkeää muistaa että kun metsäpohjaisista materiaaleista jalostetaan biopolttoainetta niin ei sinne suinkaan mitään tukkipuuta laiteta vaan se on kaikkea sitä sahanpurua ja mustalipeää ja muuta kuorta mitä jäisi käyttämättä joka tapauksessa ja ne päästäisivät päästöjä joka tapauksessa on totta kai tärkeää ja järkevää että se hyödynnetään sitten loppuun asti suomi voi varmasti olla edelläkävijä monessa suhteessa siinä miten me pääsemme meidän päästöistämme eroon ja miten minimoimme niitä ensimmäistä kertaa konkreettisia panostuksia tulee tämän hallituksen toimesta myös sähköautoiluun siitä on puhuttu varmasti vuosikausia norja on tehnyt toimenpiteitä jo vuosikymmeniä mutta tämä ensimmäinen joka laittaa sata miljoonaa euroa sähköautoilun edistämiseen biokaasuautojen autokannan saaminen suomeen jakeluverkostot varmasti tulevat syntymään osin myös markkinaehtoisesti liikennepuolella on muutenkin erittäin kunnianhimoisia ja mittavia asioita ja hankkeita tulossa nyt kun valmistellaan myös postilain uudistusta ja liikennekaarta on erittäin tärkeää että ensi vuonna pidetään kiinni siitä katsantokannasta mikä ministerilläkin ollut itse asiassa haja asutusalueilla täytyisi palveluiden nyt pystyä paranemaan koska tähän saakkahan tilanne on on ollut se että valitettavasti sieltä on koko ajan säästetty ja säästetty semmoisella perinteisellä toimintatavalla se ei ei enää tule tapahtumaan mutta kun me saamme uutta yritteliäisyyttä luotua ja normeja

dataa tietoa pystyisi siirtymään nopeasti mannerten välillä jos joku pelkää että siihen liittyy joku turvallisuusriski niin se on kyllä se että joku käy sen kaapelin ihan fyysisesti katkaisemassa että se on se riski vielä lopuksi haluan päättää siihen että kyllä meidän lentoliikenneverkostomme lentokenttäverkostomme on aivan perustavanlaatuinen kysymys meidän maakunnillemme ja toivottavasti jossain vaiheessa saadaan vielä enemmän suoria kansainvälisiä yhteyksiä onhan se aika järjetöntä että tällä hetkellä helsingistä ivaloon lentolipun hinta on suunnilleen sama kuin helsingistä new yorkiin

arvoisa herra puhemies liikennejaostossa oli miellyttävä työskennellä tänä syksynä kun hallituksen esitys tältä osin oli hyvin myönteinen voi sanoa että jopa historiallinen suurin kiitoksen aihe on varmaankin tämä korjausvelan lopultakin alkava lyhentäminen yhdeksälläsadallakuudellakymmenelläneljällä miljoonalla eurolla lähivuosina ensi vuonna miljoonaa seuraavana neljäsataakolmekymmentäviisi miljoonaa ja vuonna yhdeksäntoista sitten yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ihan hyviä summia jaostossa pohdittiin erityisesti vuoden kahdeksantoista tilannetta siltä osin että silloin on melkoinen kysyntä maanrakennusalan yrityksillä kun kun tämä suurin potti korjausvelasta tulee käyttöön ja samanaikaisesti näitä suuria kehittämishankkeita on käynnissä voi käydä niin että maanrakennusalalla tapahtuu jopa ylikuumenemista ja työvoiman saatavuuden suhteen voi olla ongelmia mikä sitten saattaisi nostaa kustannuksia ja vaikeuttaa töiden etenemistä toisaalta sitten vuonna yhdeksäntoista korjausvelan määrä putoaa yhdeksäänkymmeneen miljoonaan mikä on aika iso pudotus vuodesta kahdeksantoista toki nämä ovat siirtomäärärahoja ja voidaan käyttää useamman vuoden aikana mutta kuitenkin sitten vuoden yhdeksäntoista jälkeen jos seuraava hallitus ei ei ole yhtä viisas kuin nykyinen hallitus voi tapahtua romahdus tähän pitää nyt jo varautua ministeriössä ja liikennevirastossa jotta näin ei pääse tapahtumaan kuitenkin on hyvin positiivista se että korjausvelkaa lyhennetään pidemmällä aikavälillä tarvitaan lisäpanostuksia niin kuin totesin kahden miljardin suuruinen korjausvelka on tavattoman iso eli se on se määrä euroja joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon on myös arvioitu että korjausvelan määrä kasvaa noin sata miljoonaa euroa vuodessa eli esimerkiksi viime vaalikaudella se kasvoi noin neljäsataa miljoonaa euroa jotta korjausvelka ei käänny myöhemmin uudelleen kasvuun on välttämätöntä huolehtia siitä että rahoitus on mahdollisimman tasaista ja pitkäjänteistä vakaa rahoitustaso tukee osaltaan myös maanrakennusalan toimintaa ja pitkäjänteisiä investointeja näin todetaan mietinnössä ja siinä on tärkeitä huomioita arvoisa puhemies jaosto lisäsi näitä pieniä hankkeita

viidenmiljoonanyhdeksänsadanviidenkymmenentuhannen euron määrän eura haapavesi kihniö kontiolahti loimaa raahe siilinjärvi uurainen vimpeli pienehköjä hankkeita mutta paikallisesti erittäin tärkeitä sekä liikenteen sujuvuuden että turvallisuuden kannalta esimerkiksi tuo loimaan peuraonnettomuuskohta on tavattoman tärkeä peuraonnettomuuksissa ja hirvionnettomuuksissa menetetään tavattoman paljon taloudellisia arvoja ja lisäksi sitten myös ihmisille tulee paljon ongelmia sairastuvuutta ja muuta vastaavaa herra puhemies keski nyt ihan tyytyväisyyttä voi voi hyrräillä täällä ei ole suuria hankkeita maakuntaamme esimerkiksi vaajakoskella kulkee nelostie ysitie kolmetoista tie ja kaksikymmentäkolme tie samasta kapeasta sillan sillan kohdasta ja siinä on valtavat ruuhkat valtava liikennepaine se on etelästä siihen asti ja siinä tarvittaisiin parannusvaroja mahdollisimman pian toinen ehkä vieläkin tärkeämpi on jyväskylän ja äänekosken välinen tieyhteys joka ei ole siinä kunnossa missä pitäisi olla kun uusi hanke siellä toteutuu ratapuolella orivesi jämsä on on sellainen mihin tarvittaisiin kiireesti kaksoisraide

lisäpanostukset ovat kuitenkin riittämättömiä ja korjausvelan lisääntymistä ei saada taantumaan tulevana vuonna eikä tällä kaudella vaan huonokuntoisten teiden siltojen junaratojen määrä kasvaa edelleen siksi olen jättänyt viisi talousarvioaloitetta liikenneväylien määrärahojen lisäämiseksi haluan painottaa myös liikenneturvallisuutta edistävien hankkeiden tärkeyttä kevyen liikenteen väylien rakentaminen on tehokas tapa parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta liikenteessä samaan aikaan kevyen liikenteen väylät lisäävät mahdollisuuksia liikuntaan ja virkistykseen on selvitettävä miten voisi helpommin ja kustannustehokkaammin rakentaa kevyen liikenteen väyliä niidenhän tarvitsee kestää ainoastaan kevyttä liikennettä

arvoisa puhemies liikennekaari on osa hallituksen kärkihanketta jossa rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä liikennekaarella on tarkoitus edistää uuden teknologian digitalisoinnin ja uusien liikennetoimintakonseptien käyttöönottoa on hyvä että hallitus panostaa digitalisoinnin tuomiin mahdollisuuksiin ja näin

edellytyksiä kasvulle olen kuitenkin huolissani valokuitu ja kaapeliverkon kattavuudesta liikenne ja viestintävaliokunta on talousarviolausunnossaan todennut että määrärahoja on käyttämättä kaksikymmentäviisi pilkku kaksi miljoonaa euroa valitettavasti menettelyt ovat osoittautuneet monimutkaisiksi ja hankaliksi valtioneuvoston vuonna kaksituhattakahdeksan asettamaa tavoitetta valokuitu ja kaapeliverkon kattavuudesta ei ole saavutettu ja verkkojen rakentamisen vauhdittamiseen tulee sen takia edelleen etsiä tehokkaita keinoja

puhemies hallitus missä viipyy infra oy

tämä suuri korjausvelka jota ei pystytä oikein hyvin kuromaan kiinni koska uutta syntyy koko ajan erityisesti ratojen teiden ja siltojen osalta moni oli hallitusneuvottelujen aikana innoissaan siitä että keskusteluissa oli infra oy jolla voitaisiin nopeutetussa tahdissa tuottaa työtä ympäri maata ja samalla saada nämä korjausvelat kuntoon tietyllä aikajaksolla ja sitten myös elinkeinoelämän pyörät paremmin pyörimään suomessa on rataverkko jossa isojen kaupunkien väliset rataosuudet ovat varsin kohtalaisessa kunnossa näiden ratojen varrelle on syntynyt elävää taajamaa ja pieniä kaupunkeja tällainen hyvä esimerkki on uudellamaalla oleva siuntio siellä asuu iloinen joka on rakentunut raiteiden ympärille nyt tämä pieni iloisten veikkojen yhteisö on elämänsä suurimmassa kriisissä kun hallitus on lakkauttanut junien pysähtymisen lähes kokonaan siellä olevalla asemalla koko alueen kehittäminen on lamaantunut asuntojen hinnat laskevat tulevaisuuskuva on synkkä tekee mieli ja on oikeinkin kysyä minkälaista alue ja elinkeinopolitiikkaa tämä on että kun on jo raiteet niin kun ei muuta keksitä niin sitten eivät enää junat pysähdy siellä missä niiden pitäisi pysähtyä samanlainen tilanne on syntynyt hämeenlinnassa asukkaan keskusta alue ja siellä junat eivät pysähdy tämä on nyt hallituskumppaneille täällä

tästä mitään laajempaa debattia mutta annan vastauspuheenvuorot edustajille kankaanniemi ja torniainen ja sen jälkeen debatin käynnistäjä laukkaselle halutessaan edustaja kankaanniemi
arvoisa herra puhemies

pääluokan mietinnön alussa mainitaan että liikenneverkkohanke eli live oy on valmistelussa tai selvityksen kohteena kun edustaja laukkanen kysyi että missä viipyy infra oy niin tämä live nimellä nyt esillä oleva hanke on kyllä valmistelussa mutta tällaisen ison hankkeen valmistelu ei tapahdu ihan noin hetkessä ja ja voi sanoa että hallitus on hyvinkin asiassa hereillä ja vie sitä eteenpäin se tulee keväällä mietittäväksi perustetaanko se vai ei mutta aina tämmöisen budjetin ulkopuolisen rahaston tai yhtiön perustaminen on on hankala asia ja monimutkainen asia mutta toivon mukaan se saadaan ensi keväänä liikkeelle että se olisi jo vuoden kahdeksantoista alusta

arvoisa herra puhemies edustaja laukkanen tiedusteli hallitukselta missä viipyy infra oy kuten olemme tänään myöskin ministeri bernerin suulla kuulleet niin liikenneverkko oy on selvityksessä selvitetään sen toteuttamismahdollisuuksia miten se toimisi miten se pystyisi myöskin rahoittamaan miten suuria uusia liikenneväylähankkeita siis liikenneverkko oy on aivan sama kuin kuin infra oy sillä nimellä se on rakkaalla lapsella on monta nimeä monta kertaa nyt se on liikenneverkko oy jota selvitetään ja kuten ministeri berner on kertonut niin kevään kehysriihessä todennäköisesti päätetään edetäänkö siinä asiassa ja itse vilpittömästi toivon että siinä asiassa edetään ja liikenneverkko oy saadaan toteutukseen se on edellytys meille suomessa että me voimme toteuttaa suuria isoja liikenneväylähankkeita normaalin budjettirahoituksen kautta me emme enää pysty kovin montaa hanketta vuodessa toteuttamaan

puhemies joo lyhyesti vain katson ja ihmettelen hiukan sitä miksi tätä hanketta vielä selvitetään koska jo vuonna kaksituhattayksitoista keskusta oli julkaissut tällaisen suunnitelman että infra oy mahdollistaa joustavan tavan toteuttaa hankkeita että kyllähän tässä on ollut todella paljon aikaa selvittää asioita kunhan tämä nyt ei joudu sitten selvitystilaan

arvoisa herra puhemies erinomaisia vastauksia kiitos näistä ja ne kovasti tyydyttävät tosiaan niin kuin tässä edustaja östman sanoi tämä on aika pitkään ollut vireillä ja sen takia halusin ihan painokkaasti kysyä onko se tulossa ja mitä sille on tapahtumassa kiitos näistä selvityksistä jäämme odottamaan tätä hyvää tulosta tästä sitten palaamme
puhujalistaan edustaja viljanen arvoisa

puhemies sipilän hallitus on saanut monissa asioissa niin sanotusti siivota edeltäjänsä jälkiä liikennepolitiikassakin on se tilanne tätä työtä tehdään nyt mahdollisimman nopeasti ministeri bernerin määrätietoisella johdolla yksi osoitus tästä työstä tulevaisuutta varten on aiempien vuosien aikana syntyneen niin sanotun korjausvelan lyhentäminen teiden ylläpitoon on aiemmin myönnetty liian vähän ja siksi väylämme ovat kuluneet yli kahden pilkku viiden miljardin euron arvosta enemmän kuin niitä on korjattu ja uudistettu tämä korjausvelan ongelma ei varmasti ole yhdellekään edustajalle täällä vieras siksi kattavasti liian heikosta ylläpidosta kärsineitä väyliä on ympäri maamme nyt tämän korjausvelan syntymistä hidastetaan ja mikä tärkeintä velkaa lyhennetään tämän vaalikauden aikana yhteensä yhdeksälläsadallakuudellakymmenelläneljällä miljoonalla eurolla olen erittäin tyytyväinen että valtaväylien lisäksi myös yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen myönnettäviä varoja korotetaan kymmenellä miljoonalla eurolla korotus ei saata yksityisteille osoitettavia varoja vielä oikealle tasolle mutta nyt tehty korotus on siksi huomattava ja määrärahojen kehityksen suunta on ehdottoman oikea

tähän pääluokkaan kuuluu myös yleisradion rahoitus ja odotamme todellakin kiihkeästi kevättä jotta saamme yleisradion rahoituksen kehyksen ulkopuolelle koska se rauhoittaisi tilannetta ylessä silloin kun yle laki tehtiin tarkoitus oli se että yleisradio saisi toimia rauhassa ja harjoittaa lehdistönvapautta ja objektiivista tiedonvälitystä mutta toisin on käynyt ensinnäkin indeksikorotusten poistaminen yleisradion osalta on tarkoittanut sitä että väkeä on pitänyt vähentää ja muun muassa tällä hetkellä on yt neuvottelut koskien sataaneljääkymmentäseitsemää ihmistä ja se vaikuttaa aika huonolta asialta vielä huolestuttavampi asia kuin kehykset vielä huolestuttavampi asia kuin yt neuvottelut on se että suomalainen lehdistönvapaus suomalainen sananvapaus horjuu tällä hetkellä se on myöskin sellainen asia joka kuuluu kyllä tämän pääluokan ministerille hänen pitää myöskin ottaa tähän asiaan kantaa ei ole oikein että jos todetaan tai epäillään että jossakin paikassa on tehty virhe tai on tehty virheellisiä toimia niin itse tutkitaan se se ei yleensä johda silloin objektiiviseen lopputulokseen kyllä tähän pattitilanteeseen mikä tällä hetkellä on kohdassa hallitus vastaan yleisradio täytyy saada jonkinnäköinen järjestys aikaiseksi tämä tämä on kerta kaikkiaan oikaistava kansainvälisesti me olemme tippumassa nyt pois tämmöisestä sananvapauden mallimaasta mikä me olemme tähän asti olleet ja se on erittäin valitettavaa jos hallitus aikoo jatkaa tätä mitä pääministeri on nyt aloittanut että pitää yleisradiota ikään kuin sylikoiranaan niin voimme sanoa hyvästit objektiiviselle tiedonvälitykselle ollaan nyt tässä maassa ajamassa alas ja meidän muiden on pidettävä huolta siitä että yleisradio säilyy eduskunnan radiona ja että yleisradion rahoitus ei ole kiinni siitä kuka kulloinkin sattuu hallitusvastuussa olemaan

arvoisa puhemies liikennepolitiikka on edennyt ministeri bernerin kaudella kohti tulevaisuutta meillä on monia tulevaisuuteen katsovia liikennehankkeita jatkuvasti uusia ratkaisuja liikenteen ja viestinnän tulevaisuuden parantamiseen suomen pitää olla tällä sektorilla kansainvälisestikin edelläkävijä vaikka olemmekin viime vuosina meinanneet pudota tästä veneestä kärkipaikan saavuttaminen vaatii määrätietoista työtä jota nyt teemme tulevat päästövähennyspaineet kohdistuvat pitkälti liikenteeseen tämä tarjoaa meille myös mahdollisuuksia kehittää uusia liiketoimintamalleja ja innovaatioita joilla tähdätään vientiin panostamalla uusiin ratkaisuihin ja niiden markkinointiin raivaamme suomelle tietä kansainvälisillä markkinoilla arvoisa puhemies korjausvelkarahaa suunnataan myös digitalisaatioon tavoitteena on tunnistaa paremmin asiakastarpeita tehostaa väylänpitoa ja ottaa käyttöön uusia liikennepalveluja näillä hankkeilla vastataan tulevaisuuden liikennetarpeisiin selvityksessä oleva liikenneverkko yhtiö mahdollistaisi suurhankkeiden toteuttamista esimerkiksi jäämeren radan ja tunnelin kautta arktisen yhteyden eurooppaan suomihan ei ole edelleenkään saari vaan niemi toisin kuin täällä salissa tänäänkin olemme useasti jo kuulleet tällä uusien väylien suuntaamisella arktiseenkin suuntaan tätä virheellistä tunnetta saarivaltiosta voidaan hälventää koilliskaapelihanke on saanut myös kannatusta ja voisi toimia avaajana arktiselle politiikalle tällaista pohjoista kilpailuvalttia todellakin tarvitsisimme tulevaisuudessa

arvoisa puhemies liikenneasioista on käyty laaja keskustelu ja itse haluan edelleen painottaa tätä korjausvelka asiaa on hienoa että hallitus ohjelmassaan on tarttunut jämäkällä otteella korjausvelan kuittaamiseen ja lähtenyt siltä perustienpitoon satsataan nyt merkittävällä tavalla samoiten tässä vuoden viimeisessä talousarviokeskustelussa liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityisesti huomiota lisäämällä sinne rahaa ja uusia kohteita löytyy täältä samoiten matkailuasia on tärkeä valokuitu on varmaan eräänlainen verisuoni suomessa ja täällä on käyty hyvää keskustelua kuinka tärkeää valokuitu on saada kaikkialle suomeen valokuidut on myös liikenteen kannalta välttämättömyys mutta myös tämä sote uudistus muun muassa tulee tarvitsemaan laajan ja toimivan valokuituverkoston sillä on turvallisuuden kannalta suuri merkitys samoiten liikennepalvelut tulevat tulevaisuudessa nojautumaan vahvasti myös

haluaisin kuitenkin vielä nostaa tämän tulevaisuuden liikennekuvan sillä lailla että meillä on tulossa nyt uusia liikennemuotoja ja sähköautoja mutta erityisesti biopolttoaineiden kehittämiseen toivoisin että hallitus satsaa koska siellä on jo olemassa oleva jakeluverkosto vain kun biopolttoaineiden valmistukseen satsataan niin saataisiin ympäristöystävällinen ja edullinen ja helposti toteuttavissa oleva ratkaisu suomalaiselle liikkumiselle ja olisi myös erittäin suuri työllistävä vaikutus

arvoisa puhemies

korvatunturi

rakas joulupukki toivon että tämä postin kautta lähetetty perinteinen kirje kulkee hyvin ja tavoittaa sinut tänäkin vuonna ajoissa kuten se on kulkenut aina ennenkin sinne korvatunturille itä lappiin savukoskelle ihan venäjän rajalle saakka olemme aina voineet luottaa postin kulkuun kaikkialla suomessa postin jakelussa on tänä vuonna ollut todella paljon vaikeuksia olemme aina ennen tottuneet siihen että posti tulee varmasti koteihimme joka arkipäivä yhtä varmasti kuin joulupukki tulee kotiimme joka joulu mutta nyt on yhteiskuntamme muuttunut juuri kukaan ei enää lähetä perinteistä kirjepostia muuta kuin joulukortteina ja niittenkin määrä vähenee yhteispalveluvelvoitteen eli kirjemerkkipostin määrä vähenee joka vuosi kymmenen prosenttia luemme kohta lähes kaiken tietokoneeltamme tai kännykästä valtiokin lopettaa paperipostin lähettämisen lähes kokonaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista sanoma ja ilmaisjakelulehtien sekä mainosten jakaminen on vahvasti kilpailtu ala jonka kilpailuun postin ohella osallistuu kymmenkunta yritystä joulupukille korvatunturille eli haja asutusalueelle kuljettaa kuitenkin postia vain posti eli meidän kaikkien omistama valtion yritys postilla on lakiemme perusteella vahvat velvoitteet joita ei taas vastaavasti ole kilpailijoilla postin kannattavuus vain heikkenee kuitenkin koko ajan ja joutuu miettimään miten se saisi hoidettua myös lakisääteiset velvoitteet me päättäjät kun olemme antaneet postille velvoitteita mutta valtion rahaa ei postille nykyään anneta ollenkaan posti on joutunut sitten järjestelemään palveluitansa ja irtisanomaan jakelijoitaan ja ikävä kyllä tämä näkyy palvelun tilanteessa tällä hetkellä me hallituspuolueiden edustajat suuressa haasteessa meidän tulee auttaa postia järjestelemään omaa toimintaansa niin että me kaikki suomalaiset saisimme kaikenlaista postia vähintään jokainen arkipäivä kuten olemme saaneet tähänkin saakka nykyisellä postilailla se vain on nyt jo erittäin vaikeaa ja tilanne näyttää vaikeutuvan tästä eteenpäin koko ajan tiedän että meidän vastuullisen hallituspuolueen edustajina on nyt tehtävä lakimuutoksia ja puututtava tilanteeseen meidän on varmistettava että kaikkien meidän lapsenmielisten joulukirjekin kulkee varmasti korvatunturille myös jatkossa joulupukki auta meitä hallituspuolueiden laatimaan sellainen uusi postilaki että saisimme varmistettua joulukirjeen kulkemisen sinne korvatunturille myös ensi vuonna ja seuraavanakin vuonna sillä jos emme nyt muuta lakia niin posti on semmoisessa tilanteessa että emme saa joulupostiamme missään muodossa ajoissa perille sinne korvatunturille ja silloin toimiva lahjojen jakeluverkosto ei ei enää ehdi sen jälkeen töihin

eivät aina ehdi tehdä työtään kunnialla vaikka kuinka yrittävät tämä voisi tarkoittaa sitä että aamupäivät jaetaan postia ja iltapäivällä hoidetaan muitakin tehtäviä olisi hyvä jos postipalvelut voitaisiin hoitaa niin että siihen voidaan yhdistää erityisesti haja asutusalueella pidempien matkojen päässä muitakin palveluita näin voitaisiin varmistaa töitä mahdollisimman monelle postinjakajalle ja ihmisille uusia palveluita ja tietysti saisimme postin kulkemaan varmasti jokainen arkipäivä

arvoisa herra puhemies

talousarvion loppusumma liikenne ja viestintäministeriön osalta on kolme pilkku kaksikymmentäneljä miljardia euroa mikä on kolmesataakymmentä miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna loppusumman kasvun syy on lähinnä hallitusohjelmassa sovitussa perusväylänpidon määrärahojen lisäämisessä tämä on hyvä asia tästä kolmesta pilkku miljardista eurosta liikenneverkolle osoitetaan yli yksi pilkku yhdeksän miljardia euroa ja tätä summaa voidaan näissä olosuhteissa pitää kohtuullisena ja oikean suuruisena näinä aikoina tavat joilla ihmiset liikkuvat ja tavat joilla tavaroita liikutetaan mullistuvat maailmalla ja täälläkin todella kovaa vauhtia elämme eräänlaista liikenteen vallankumousta nyt ja lähivuosina älyliikenne on monessa paikassa maailmalla jo todellisuutta tieinfrassa olevat anturit kamerat tiedonsiirtojärjestelmät tarjoavat tiellä liikkuville oikea aikaista tietoa säästä liikennetilanteesta ruuhkista onnettomuuksista ja vaikkapa tien liepeillä kulkevista eläimistä autonominen liikenne eli robottiautot ovat ovat koekäytössä normaaliliikenteen seassa eri puolilla maailmaa suomessakin mahdollisesti voimme matkustaa ensimmäisillä kuljettajattomilla busseilla parin vuoden kuluessa on vain ajan kysymys kun autonomiset ajoneuvot eli ilman kuljettajaa kulkevat ajoneuvot tulevat saataville suomessakin ja eikö olisikin hienoa jos matkustaessaan minne tahansa sitten meneekin ei tarvitsisi kasata aikatauluja ja ja matkareittejä sekä kulkuvälineitä matkaketjuksi itse vaan tietojärjestelmät tekisivät sen ihmisen puolesta vaikkapa taksi juna lentokone bussi taksi matkaketjut minne tahansa voi ostaa lippuineen kertaheitolla ja tehdä sen itselleen parhaiten sopivalla tavalla ja hinnalla tämä kaikki on mahdollista meillä suomessakin lähitulevaisuudessa se edellyttää kuitenkin sitä että nyt näitä hankkeita joita meillä liikennesektorilla on vireillä viedään eteenpäin ja maaliin asti itse asiassa kaikki tällä hetkellä vireillä olevat suuret uudistushankkeet tähtäävät tähän tulevaisuuden älyliikennetoimintatapaan liikennekaari liikenneverkkohanke tieliikennelain kokonaisuudistus rautatiekilpailun avaaminen muu digitalisaatiokehityksen edistäminen nämä kaikki ovat juuri niitä askelia joita meidän on otettava valmistautuaksemme täällä suomessa tulevaisuuden liikkumismuotoihin eräs kiinnostava hanke on täälläkin paljon puhuttu live oy eli liikenneverkkoyhtiöhanke jolla uudistetaan liikenneverkon kehittämistä ja rahoitusta tämän tavoitteena on luoda taloudellisesti kestävä toimintamalli joka tarjoaa keinot liikenneverkon pitkäjänteiseen ylläpitoon ja kehittämiseen hankkeen esiselvityksen on määrä valmistua kevättalvella ja keskustelu hankkeen tarpeellisuudesta ja sisällöstä voidaan sitten käydä

ja toteutustyötä tulee siis jatkaa kuten suunnitelmissa on arvoisa herra puhemies valtiovarainvaliokunta teki erinäisiä lisäyksiä ministeriön esitykseen lisäykset ovat liikenneturvallisuutta parantavia perusväylänpidon hankkeita tai elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kehittäviä hankkeita ja näin ollen erittäin kannatettavia näitä hankkeita on kautta suomen niin euralla haapavedellä kihniössä kontiolahdella loimaalla raahessa siilinjärvellä uuraisissa kuin vimpelissä omalta osaltani olisin toivonut että valtiovarainvaliokunta olisi päätynyt sisällyttämään aiemminkin käytössä olleen romutuspalkkiomenettelyn jatkamisen myös ensi vuonna kyseessähän on malli jonka avulla mahdollistetaan yhä useammalle suomalaiselle uudemman ja vähäpäästöisemmän auton ostaminen aiemmilla kerroilla romutuspalkkio on tuottanut valtiolle siihen sijoitetut varat moninkertaisesti takaisin ja väitteeni on että olisi käynyt tälläkin kertaa arvoisa puhemies valtatie kolmentoista myttiönmäen mutka lappeenranta mikkeli tien välillä savitaipaleen kohdalla on yksi maanteidemme vaarallisimpia paikkoja joka vuosi siinä ikävä kyllä sattuu onnettomuuksia ponsiluontoisesti esitän että kun rahoja talousarvioon ei tuolle korjaushankkeelle nyt järjestynyt niin toivon että huoli kuitenkin otetaan tosissaan ja rahoitus korjaustoimille järjestetään jollain muulla tavalla ja ensi tilassa arvoisa herra puhemies valtiovarainvaliokunta viittaa yleisradio oyn tehtäviä ja rahoitusta arvioineen arvioineen parlamentaarisen työryhmän kesäkuussa laatimaan yksimieliseen esitykseen jonka mukaan ylen rahoituksen tulee olla valtiontalouden kehysten ulkopuolella tuolloinhan todettiin että julkisen palvelun vero ei sisälly valtiontalouden kehyksiin yleisradion rahoitus on siis siirrettävä kehyksen ulkopuolelle ja tämä tapahtuukin yhteisen sopimuksen mukaan kevään kaksituhattaseitsemäntoista julkisen talouden suunnitelman laatimisen eli kehysriihen yhteydessä tämä tiedoksi niille jotka ovat asiasta täällä tänäänkin kyselleet

arvoisa puhemies kun tätä liikenne ja viestintäministeriön pääluokkaa katselee sen suhteen mitä siellä on opposition muutosesityksiä tulee sellainen erikoinen tunne että näissähän on useimmissa jotain järkeä on selvää että on perusteltua esittää liikenneväyliin panostuksia ja kun olen toiminut liikenneasioissa sekä valiokunnan puolella että jaoksessa niin on tullut konkreettisesti selväksi mikä on tieverkon korjausvelan tilanne ja on hyvä että hallitus kohdistaa merkittävästi lisävaroja näihin korjauksiin nyt listalla on monia hyviä hankkeita ja täytyy olla tyytyväinen siihen että mukana on myös lähelle sijoittuvia hankkeita joiden hyödyllisyyden ulottuvuuksista olen ehkä itse parhaiten tietoinen samalla täytyy kuitenkin muistaa että olisi paljon perusteltuja ja tarpeellisia hankkeita kautta maan ongelmat tieverkon korjausvelassa ulottuvat aivan pääteiden tasolle on useita maakuntia joiden keskeisiä valtateitä on ilman ohituskaistoja tai varsinkaan kahta kaistaa joita pitkin ajaa yhdyn myöskin edustajien kopra ja torniainen vetoomukseen valtatie kolmentoista parantamiseksi erityisesti mainitun savitaipaleen myttiömäen kohdalta mitä tulee tähän ylen parlamentaariseen ryhmään niin sen työssä olisi jonkin verran arvosteltavaa että esimerkiksi ei leikattu enempää kuin tämä mainittu indeksin leikkaus mutta se työryhmä on ollut ja mennyt ja se työ on tehty sitä on vaikea ymmärtää mikä siinä sosialidemokraateille on niin vaikea vaikea käsittää milloin se siirtyy sinne kehyksen ulkopuolelle tämä asia on kerrottu isossa salissa jo useita kertoja ja tänäänkin ainakin kahteen kertaan ennen tätä

haluan vielä ottaa esille koko suomessa toimivien nopeiden tietoliikenneyhteyksien tärkeyden ne ovat erittäin tärkeitä yrittämisen ja toimeentulon kannalta koko suomessa ministeri berner on saanut aikaiseksi valtiovallan ja ja suomalaisten teleoperaattorien välillä kumppanuusohjelman jossa operaattorit ovat sitoutuneet sijoittamaan miljardi euroa nopeisiin laajakaistayhteyksiin digitaalisiin palveluihin tarvitaan mobiiliverkkoja mutta ennen kaikkea tarvitaan myös valokuituverkkojen rakentamista nämä molemmat täydentävät toisiaan ja molemmat ovat tärkeitä kuten edustaja kasvi omassa puheenvuorossaan toi hyvin esille tällä hallituskaudella parannetaan valokuituyhteyksien saatavuutta muun muassa yhteisrakentamisen ja käytön kautta infrahankkeissa ja myöskin parannetaan pienten valokuituverkkorakentajien mahdollisuuksia erilaisiin hankkeisiin se on hyvä asia ja kyllä keskustalaisille nimenomaan valokuituverkkojen rakentaminen koko suomeen on äärettömän lähellä sydäntä ja sitä asiaa eteenpäin mutta tarvitaan siis toimivia sekä valokuituverkkoja että mobiiliverkkoja kiinteä laajakaistayhteys on ehdoton edellytys ammatilliselle toiminnalle näin on maininnut kovin moni haja asutusalueella asuva maatalous tai muun alan yrittäjä ja he kyllä tietävät mistä puhuvat

arvoisa puhemies aluksi pitää hallitusta kehua että liikennekaaresta päästiin sopuun

saadaan hämeenkyröön nyt eritasoliittymä kyröskoskelle mutta varsinainen kolmostien suurremontti saataneen toivottavasti kun live oy lähtee toimimaan valitettavasti valtatie yhdeksän jossa jälleen oli oli onnettomuus tampere orivesi välillä kaipaisi vilkasliikenteisenä tienä korjausrahaa mutta sitä ei vielä ole näköpiirissä tampereen ratapihaa parannetaan ja tampereen ja seinäjoen välisen junaradan akselipainoa nostetaan ja se on tärkeää bio ja metsäteollisuuden kuljetuksille ensi vuonnahan käynnistyy hankkeita ihan ympäri suomen ihan oulusta mikkeliin hyvä asia tunnen aika hyvin nämä tiet kun niitä on tullut ajeltua kyllä tarvetta on joka puolella suomea kehysriihessä tosiaan tehtiin päätös tampereen raitiotien rahasta minä olen samaa mieltä kuin edustaja savio että sähköbussit olisivat olleet tehokkaampi vaihtoehto mutta nythän sitten tarvitaan joka tapauksessa niitä sähköbusseja koska raitiotiehän ei kata kuin noin viidentoista prosentin alueen tampereella asujista kaupunkien kehittämisessä valtiolla on roolinsa mutta liikennerahoituksen nykytasolla mittavia valtionosuuksia ei ole kaikkiin kaupunkien suurinvestointeihin resursseja ei voi merkittävästi leikata koko muun suomen palveluista ja ja tämä pitäisi innokkaimpienkin lobbareiden ymmärtää myös paikalliset seututiet ja yksityistiet ovat tärkeitä jo pienellä rahalla yksityisteitä saadaan korjattua ja todellakin yksityisteistähän tulee uusi joustavoittava laki tästä hyötyvät tietysti sekä kesämökkiläiset maaseudun ihmiset että myös biokuljetus puun kuljettaminen kehumisen arvoinen on myös kumppanuusohjelma valtiovallan ja suomalaisten teleoperaattoreiden välillä tietoliikenneyhteyksien edistämiseksi koko maahan se on miljardin euron paketti ja toivottavasti se toteutuu nyt sitten mahdollisimman pikaisella aikataululla jäämeren koilliskaapelin osalta on syytä edetä kun kaapeli kulkisi suomen kautta se olisi maallemme mahdollisuus muodostua kansainväliseksi dataliikenteen solmukohdaksi suomen valtteina ovat tässä yhteiskunnan vakaus ja viileä ilmasto korkea tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja ja se myös voisi edistää sitä että saisimme myös raideyhtiöiden rakentamisen jäämerelle junaliikenteen palveluiden ostoon on ehdotettu reilu kolmekymmentä miljoonaa pirkanmaalla on tarvetta saada jatkorahoitus vrn velvoiteliikenteelle vuonna kaksituhattaseitsemäntoista jotta henkilöjunaliikenne jatkuisi tampere orivesi vilppula haapamäki yhteydellä tämä tarkoittaa kolmea päivittäistä vuoroparia aina siihen saakka kunnes henkilöjunaliikenne vapautuu kilpailulle ja ja toivon mukaan operaattoreita löytyy se on hankalaa että nämä on päätetty näin lyhytjännitteisesti nyt vuosi kerrallaan nämä nämä junaliikenteen ostot suomen pyörät pitää saada pyörimään kuljetukset voidaan hoitaa tehokkaasti ja taloudellisesti ja liikenneinvestoinnit ne tuottavat monin verroin enemmän kuin mitä niihin on investoitu ja toisaalta voi sanoa myös että emme me voi kaiken aikaa siirtää lisärasitusta autoilijoille perustettavan liikenneverkkoyhtiön tarkoituksena on luoda väline joka turvaa väylien ja sen rahoitustason ja todellakin rahaa on ollut käytettävissä joka vaalikausi entistä vähemmän näihin uusiin hankkeisiin ja väyliä ei siis olla myymässä valtio omistaa edelleen tuon yhtiön mutta sieltä voidaan saada sitten investointipankeilta ja eläkeyhtiöiltä rahaa investoimaan suomalaiseen infraan kolmostien kunnostus tampereelta pohjanmaalle voisi olla live oyn pilottihanke se palvelisi kolmea viiva viittä maakuntaa kolmostien remontin hinta satakuusikymmentä miljoonaa euroa on iso raha mutta tosiaankin uskon että sillä on hyvin tärkeä merkitys myös suomen vientikaupalle ja ja todellakin aina atlantille saakka tuo liikenne ulottuisi kaiken kaikkiaan täytyy sanoa että voi olla tyytyväinen miten on nyt satsattu rahaa näihin teiden korjaamisiin mutta tämähän on on loputon työmaa koska kaksi pilkku neljä miljardia on tämä korjausvelka eli kyllä meillä töitä vielä riittää että saamme suomen tiestön tämän meidän kansallisaarteiston jos voi näin sanoa kuntoon

vanhojen autojen romutuspalkkio siitä hieman keskusteltiin jaostossakin ja todettiin asiantuntijoitten lausumana että sitä ei ihan joka vuosi kannata pitää käytössä se oli vuonna kaksituhattaviisitoista ja siitä on erittäin hyvät kokemukset jotka puoltavat sitä että ehkä taas kahden viiva kolmen vuoden kuluttua voisi olla sopiva aika ottaa se menettely käyttöön herra puhemies täällä on keskusteltu tästä tampereen ratikkahankkeesta se ei tietysti sinänsä meikäläisille kuulu mutta totean että kyllä sastamalalaiset sähköbussit olisi ollut paljon parempi joustavampi ja nykyaikaisempi järjestelmä kuin tämä jäykkä tuhatkahdeksansataa luvun perustekniikkaa myötäilevä raitiotiejärjestelmä mutta näin nyt on päätetty herra puhemies kolmantena asiana tässä totean että tämä liikenneverkkohanke on on erittäin tärkeä ja uskon että oma ryhmäni sitä kannattaa selvittäminen on käynnissä ja toivottavasti siitä saadaan sellaiset mallit että ne voidaan hyväksyä ja toteuttaa nopeasti se mahdollistaa suurten hankkeitten toteuttamisen nopeasti ja joustavasti ja tulevat varmasti nopeasti myös tuotot takaisin siinä vain on ongelmia ilmeisesti se miten se yhtiö rahoitetaan mitä veroja maksutuloja sille siirretään ja mitä järjestelmiä siinä tarvitaan ja ja esimerkiksi se miten eduskunta voi vaikuttaa liikennepolitiikkaan kun budjetin ulkopuolelle perustettava yhtiö hoitaa näin merkittäviä asioita

vielä liikennepuolelta ensinnäkin tämä valokuituverkko josta on paljon puhuttu on aivan välttämätöntä että tähän maahan saadaan rakennettua aivan yhtäläinen koko maan kattava nopea valokuitutekniikkaan perustuva verkko joka takaa jokaiselle suomalaiselle sen sadan megabittisekunnin yhteyden joka lienee hyvä tavoite olen ihmetellyt sitä kun viime vaalikaudellahan kaksituhattayhdeksän teki vanhasen kakkoshallitus peruspäätöksen siitä että tähän hankkeeseen lähdetään mukaan aika moneen kuntaan on jo saatu ne valokuituyhteydet syntymään muun muassa kotikuntani ilomantsin rakennushanke on jo valmis ja kokonaisuudessaan käytössä ja on erittäin tarpeellinen ja hyödyllinen toivoisin nyt hallitukselta vielä kun tälle vaalikaudelle erikoisnimettyä rahaa tälle hankkeelle ei ole ole viime vaalikaudelta jääneitä rahoja käytetään niin vielä ottaisin tässä puolivälitarkastelussa tämän asian esille koska ilman valokuitutekniikkaa myöskään nämä langattomat laajakaistayhteydet eivät kunnolla toimi koska tosiasia on se että erilaisten linkkimastojen välillä täytyy olla valokuituyhteys se langaton langaton laajakaistaverkkokin saadaan pelittämään elikkä valokuitutekniikka siihen tarvitaan ja se samalla tukee myös tätä langatonta verkkoa toinen asia arvoisa puhemies on tämä edustaja tolppasen mainitsema sananvapausvuodatus suomessa vallitsee aivan varmasti täydellinen sananvapaus ja niin sen pitää ollakin journalisteilla itsellään on itse laatimansa säännöt suomen journalistiliiton laatimat säännöt vuodelta kaksituhattaneljätoista joiden mukaan toimittajat arvokasta työtään tekevät ja siellä on aivan selvät ohjeet miten tulee toimia siitähän tässä viimeisessä kohussa oli kysymys mitä tulee sitten ylen omiin sisäisiin asioihin sen varmaan he osaavat itse siellä selvittää ei siinä ulkopuolisia avustajia tarvita mutta aina pitää muistaa sananvapaudesta kun puhutaan puhuttiinpa miten tahansa siihen liittyy aina vastuu yksi vastuu on se että noudatetaan olemassa olevia sääntöjä

väylien kunnossapidosta huolehtimisen lisäksi uusien väylien rakentaminen on mitä parasta politiikkaa myös työllisyyden ja ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi sekä asumisen mahdollistamiseksi joka puolella suomea tällaisia tasapainoista suomea rakentavia liikennepoliittisia ratkaisuja on nyt käsittelyssä olevassa talousarviossa useita yksi näistä tärkeistä tulevaisuuden ratkaisuista on nopean helsinki turku junayhteyden suunnitteluun ensi vuodelle osoitettu kymmenen miljoonan euron määräraha tämä nyt tunnin juna nimellä kulkeva hanke on ollut keskusteluissa ja erilaisissa visioissa jo kymmeniä vuosia maakuntakaavojen aluevarauksetkin taitavat olla jo täysi ikäisiä nopean uuden junayhteyden rakentamista on siis haluttu jo pitkään mutta tämä halu ei ole muuttunut lihaksi tätä ennen nyt nopean uuden ratalinjauksen helsinki turku yhteyden sekä sen rinnalle kaavaillun lähiliikenteen jatkosuunnittelu saadaan konkreettisesti liikkeelle kiitän etenkin ministeri berneriä ilman häntä tuskin tunnin juna olisi nytkään nytkähtänyt eteenpäin tämä on todella suuri ja pitkälle aikajänteelle ulottuva hanke mutta kannattavuusarvioiden mukaan siitä uudellemaalle läntiselle koko maallemme syntyvät hyödyt tekevät hankkeesta kokonaistaloudellisesti kannattavan toivottavasti suunnittelu etenee sujuvasti ja sopuisasti jotta pääsisimme tekemään jatkopäätöksiä hankkeen osalta mahdollisimman pikaisesti

arvoisa puhemies uusien innovaatioiden ja ratkaisujen lisäksi sipilän hallitus panostaa perusväylänpitoon korjausvelkaa lyhennetään kiitettävästi täällä jo useiden edustajien esiin tuomalla melkein miljardilla eurolla tämä on hieno ponnistus hallitukselta ja ministeri berneriltä korjausvelkahankkeet tuovat yhteiskuntaamme työtä ja parantavat elinkeinoelämän mahdollisuuksia ilman kunnossa olevia teitä elinkeinoelämän on vaikea toimia toimivaa tieverkkoa tarvitaan koko maassa korjausvelkaohjelmassa yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen suunnataan kymmenen miljoonan tasokorotus kolmelle seuraavalle vuodelle tällä avitetaan myös biotalouden vahvistumista kun puu saadaan liikkeelle entistä paremmin harvempaan asutuilta alueilta uusiin väyläinvestointeihin suunnataan seitsemänsataa miljoonaa euroa tästä potista kiitollisuudella voin todella kotimaakuntani pohjois pohjanmaan saavan osan valtatie neljän kunnostukseen välille oulu kemi liikennekaari on edennyt toiseen vaiheeseen tavoitteena on edistää eri liikennemuotojen yhteentoimivuutta ja näin helpottaa matkaketjujen muodostamista ja tarjoamista asiakkaille uudet innovaatiot ja digitalisaatio ohjaavat myös tätä hanketta näitä uudistuksia on myös syytä odottaa ennemminkin liikkumista kehittävänä kuin uhkakuvana tavoitteena on löytää joukkoliikenteeseen rajapinnat avaava malli josta asiakkaat ovat hyötymässä parempina palvelukokonaisuuksina sellaisia voisivat olla vaikkapa asiakaslähtöisyys lippu ja ja matkajärjestelmien yhteentoimivuus sujuvien matkaketjujen mahdollistamiseksi sekä helposti käytettävissä oleva informaatio joukkoliikenteen aikatauluista hinnoista ja matkaketjuista

arvoisa herra puhemies haluaisin vielä pariin asiaan kiinnittää huomiota tässä keskustelussa täällä on nostettu esille tampereen raitiovaunuinvestointi ja sen saama valtiontuki se on myönnetty mutta itse olisin pitänyt kyllä paljon paljon järkevämpänä vaihtoehtona jos tamperelaisetkin olisivat ymmärtäneet ottaa sastamalalaisen sähköbussin sinne käyttöönsä se olisi ollut ympäristöystävällinen joustava palvellut suomalaista teollisuutta ja varmaan aluepolitiikkaakin erinomaisen hyvällä ratkaisulla linja autossa kumipyörillä kuitenkin aina etupyörät kääntyvät haluamansa kadun suuntaan ja nyt kun raitiovaunuliikenne tulevaisuudessa se on sidottu niihin kiskoihin haluttiin sitä sitten tai ei joten tällainen nykyaikainen sähköbussi olisi ollut aivan loistava valinta myös tamperelaisille täällä kannettiin suurta huolta myös korvatunturille menevistä joulupostikorteista menevätkö ne aikanaan perille itse kannan myös suurta huolta siitä saavatko tulevaisuuden lapset viestinsä perille joulupukille ja siksi valokuitu on välttämätön myös siellä pohjoisessa toivonkin että tämä hallituksen ajama hanke että kaikki niin sanotut savut saadaan valokuitukaapelien ulottuviin takaa myös sen että tulevaisuudessa lapset myös saavat tämän tärkeän kirjeen joulupukille sähköisessä muodossa välitettyä koska halusimme me sitten tai emme niin tulevaisuuden lapset sen sähköisesti kirjoittavat toivottavasti he kirjoittavat myös kortin sinne pukille mutta tämä sähköinen valokuitu on myös välttämättömyys siellä korvatunturin maisemissa

tämä tampereen raitiovaunu kyllä ehkä ansaitsee siinä mielessä enemmänkin huomiota että se on minun mielestäni tämän pääluokan kummallisin episodi on omituista että enemmistöhallitus laittaa rahaa yli seitsemänkymmentä miljoonaa hankkeeseen jota sen kahden suurimman puolueen paikalliset valtuutetut käsittääkseni aika yksituumaisesti vastustivat eikä tässäkään salissa kukaan tunnu asiaa erityisen suuresti kannattavan tulee mieleen kysymys että heiluttaako tässä nyt häntä koiraa ja miten näihin asioihin yleensä voidaan vaikuttaa on tietysti hyvä että annetaan rahaa vain yksi kolmannes mutta onko tarpeen tukea suorastaan ollenkaan siinä raitiovaunussa kyllä mielestäni korjataan ongelmaa jota ei ole olemassa tämä kuulostaa jonkinnäköiseltä liikenteen guggenheimilta erona on vain se että tälle nyt tulee sitä valtion rahaa vaikka kuinka tässä räpättäisiin

arvoisa puhemies kaikille niille jotka haluavat sähköbusseja tampereelle voin kertoa että sähköbussiliikenne on tänään alkanut tampereella sähköbussilinja numero kahden pyynikintorin ja rauhaniemen välillä on tänään vähän kello kymmeneen jälkeen aivan aikataulun mukaisesti aloittanut toimintansa sähköbussit ja raitiovaunu eivät ole tampereella eivätkä muuallakaan missä raitiovaunuja harkitaan mikään vaihtoehto toisilleen vaan ne täydentävät toisiaan kun tässä kotimaisuudesta puhutaan niin mainittakoon että tampere tilaa ne raitiovaunut kainuusta luulisi että tässä salissa on myöskin sellaisia edustajia joita se asia kiinnostaa tampereen tämä joukkoliikenneratkaisu on yksi perusteellisimmin selvitettyjä asioita mitä suomen kunnissa ylipäätänsä on päätetty selvitysten mukaan se on pitkällä aikavälillä ylivoimaisesti taloudellisin vaihtoehto sen takia että raitiovaunun sekä energia että muut käyttökustannukset ovat selvästi edullisimmat lisäksi juuri siksi että raitiovaunulinja pysyy paikallaan ja siihen voidaan luottaa se mahdollistaa myöskin kaupunkirakenteen kehittämisen tiiviimmän asutuksen sen linjan varrella mutta todella sähköbussit tulevat ja toivon että lyhyemmän matkan liikenne ja myöskin raitiovaunulinjan syöttöliikenne mahdollisimman nopeasti siirtyvät käyttämään sähköbusseja ja toivon että vammalalaiset niissä tarjouskilpailuissa sitten aikanaan pärjäävät

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies meillä on nyt käsittelyssä merkittävä päivystysuudistus ja se on merkittävä kokonaisuus jossa esitetään erikoissairaanhoidon kokoamista nykyistä suurempiin yksiköihin ja harvinaisten tai vaativien toimenpiteiden keskittämistä sekä parannetaan sosiaalipäivystystä ja sosiaalihuollon saatavuutta ja saavutettavuutta koskevia säännöksiä

asiallisesti tämä esitys on hyvä ja me kannatamme sitä ja haluan todeta heti että tuemme päivystyslainsäädännön kehittämistä ja päivystyslainsäädännön tarpeellisuutta mutta emme kuitenkaan hyväksy sitä menettelytapaa jolla tämä on hoidettu irrallisena osana muusta sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta

esitämme tämän lain hylkäämistä ja tuon siihen liittyviä perusteluita nyt teille tiedoksi ensinnäkin haluan heti aluksi todeta että kaikkein tärkein asia tässä on se että että tämä lakiesitys olisi pitänyt käsitellä yhdessä sosiaali ja terveydenhuollon koska päivystys on luonnollinen osa sosiaali ja terveyspalveluita toinen asia joka tähän liittyy on se että tämän lain taustalla on viime vaalikaudella valmistelussa ollut sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ja siihen liittyvät perustat nämä perustat ovat täysin erilaisia kuin nyt hallituksen valmistelussa oleva sosiaali ja terveydenhuollon uudistus sen takia on todella hämmentävää ja voisiko sanoa epäloogistakin se että että lain valmistelu perustuu aivan toisenlaiseen sosiaali ja terveydenhuollon rakenteeseen kuin sitä tulevaisuudessa sitten tultaisiin toteuttamaan ensinnäkin viime kaudella sosiaali ja

vastasi julkinen sektori niin palveluiden järjestämisestä kuin pääasiassa myös palveluiden tuottamisesta palveluita täydensivät yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt tavoitteena oli saada suurempia palveluntuottajia kokonaisuuksia tämän lisäksi yksi tärkeimmistä asioista oli sosiaali ja terveyspalveluiden hyvä integraatio sekä perustason että erikoistason integraatio tavoitteena oli vähentää hallinnollisia rajoja ja luoda suurempia kokonaisuuksia palveluiden rahoituksesta vastasivat myös kunnat joita tuettiin sekä asiakasmaksuilla nyt tuleva tilanne on täysin päinvastainen sosiaali ja terveyspalvelut siirretään kunnista maakuntiin palveluiden järjestäjänä on maakunta ja palvelujen tuottajina ovat yhdenvertaisesti julkinen yksityinen järjestöt kaikki perustason palvelut pakkoyhtiöitetään ja ne pilkotaan erillisiksi

kokonaisuuksiksi rahoitus tulee suoraan valtiolta maakuntiin ja maakunnat jakavat maakunnat jakavat erillisellä periaatteella ne sitten palveluntuottajille valinnanvapauslainsäädäntö tulee olemaan yksi oleellinen osa tätä kokonaisuutta mutta meillä ei ole tietoa sen sisällöstä koska hallituspuolueet eivät ole pystyneet saamaan siitä yhteistä näkemystä minkä seurauksena meillä ei ole tietoa siitä minkätyyppinen valinnanvapaus maahan tulevaisuudessa tulee on selvää että päivystys on luonnollinen osa sosiaali ja terveyspalveluita nyt päivystyslaki olisi voimassa vain vuoden kun ministeriö joutuu valmistelemaan uuden lainsäädännön kokonaan uudelta pohjalta koska tämä lainsäädäntö ei vastaa sitä tulevaa mitä sitten uusi sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tulevaisuudessa tämän päivystyksen osalta edellyttää tämän lisäksi mielestämme tämä kokonaisuus ei anna hyvää kuvaa lainsäädännön kokonaisvalmistelusta kun sieltä tuodaan yksi erillinen osa joka ei vielä ole tulevaisuudessa sellainen kuin siltä tulevaisuudessa sitten odotamme mielestämme päivystyslainsäädäntö tulisi käsitellä osana tulevaa sotea tämä antaisi todellisen käsityksen ja näkemyksen tulevaisuudesta tulevaisuuden sosiaali ja terveyspalveluiden kokonaisuudesta arvoisa puhemies voinko jatkaa tätä

kiitoksia kiitoksia ei tähän ihan niin paljon kyllä mene mutta esittelen tämän vastalauseen kiitoksia puhemies joka tapauksessa meille kaikkein tärkein ja oleellinen osa on se että me olisimme toivoneet ja nähneet perustelluksi sen että päivystyslainsäädäntö olisi käsitelty yhdessä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa tulevana keväänä nyt hallitus on perustellut tätä myös sillä että tämä on budjettilaki ja nyt tämä hallitus on ilmoittanut että tämä budjetti toisi jo tulevana vuonna kaksituhattaseitsemäntoista valtiolle säästöä viisikymmentä miljoonaa euroa kuitenkin tämä laki tulee käytännössä voimaan vasta kaksituhattakahdeksantoista ja sen taloudelliset vaikutukset näkyvät vasta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista minkä takia mielestämme myöskään nämä taloudelliset budjettiperusteet eivät anna sille sitä perustetta ettei tätä olisi voitu käsitellä ensi keväänä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä tästä ovat todenneet eri asiantuntijat että tämä lainsäädäntökokonaisuus tuottaa erilaisia ongelmia muun muassa valvira totesi että keskittämisellä tavoitellut vaikutukset voivat vesittyä kun julkisen palveluntuottajan on vietävä palvelut suurempiin yksiköihin niin samanaikaisesti yksityinen palveluntuottaja voi tulla alueelle tuottamaan vastaavia palveluita koska lakiesitys ei koske niitä

julkisen on lähdettävä pois tämän lainsäädännön takia keskittämisen takia siltä osin lainsäädäntö ei kohtele eri palveluiden tuottajia yhdenvertaisesti pikemminkin se kohtelee eriarvoisesti tämä näyttääkin myös siltä että kun tuleva sosiaali ja terveydenhuollon uudistus sanoo että yksityiset julkinen ja järjestöt olisivat palveluntuottajina samalla viivalla niin tämä lainsäädäntö mahdollistaa sen että yksityiset palveluntuottajat pääsevät näin valmistautumaan tulevaan sote uudistukseen ja siihen liittyvään valinnanvapauteen aivan toisella tavalla kuin julkinen sektori tämä vesittää palveluiden keskittämisen ja siitä saadut osaamisen ja paremman ja tehokkaamman palveluiden tuottamisen hyödyt arvoisa puhemies tähän lainsäädäntöön liittyvät tietysti myös kielelliset kysymykset on ehdottoman tärkeää laadukkaan hoidon onnistumisen kannalta että potilas saa palvelunsa omalla kotikielellään sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa kuten päivystyksessä tähän kokonaisuuteen liittyvät myös kielellisten oikeuksien turvaaminen sekä se että vaasan sairaanhoitopiiri olisi tullut sisällyttää täyden päivystyksen sairaaloiden sairaaloiden luetteloon

jos eduskunta hyväksyy tämän esityksen arvoisa puhemies vielä lopuksi meistä on käsittämätöntä

ettei ettei hallitus antanut eduskunnalle riittävästi aikaa käsitellä näin merkittävää lakia sen vaatimalla vaatimalla tavalla tästä syystä olemme esittäneet että eduskunnalle ja sosiaali ja terveysvaliokunnalle olisi annettu aikaa jatkaa lain käsittelyä helmikuussa istuntotauon jälkeen kuten täällä on useaan otteeseen todettu sosiaali ja terveysvaliokunnassa ei käytännössä annettu kuin pari päivää aikaa arvioida perustuslakivaliokunnan lausuntoa

mielestämme tämä ei anna oikeutta lainvalmistelulle eikä sen käsittelylle tämä on mielestämme myös yksi esimerkki siitä mihin oikeuskansleri jonkka ja useat muut oikeudelliset professorit ovat viitanneet kuinka hallitus vie kiireellisiä asioita väkisin eteenpäin

näillä edellä olevilla perusteilla ehdotamme että tämä lakiesitys hylätään

arvoisa herra puhemies heti aluksi ilmoitan että että kannatamme edustaja kiljusen tekemää hylkäysehdotusta tämä esitys on hyvä esimerkki siitä mitä oikeuskansleri jonkka tarkoitti huonolla lainvalmistelulla kun lainvalmistelun yhteydessä varsinaisia pykälätekstejä aletaan muuttamaan ilman että valiokunta voi niihin ottaa ajan kanssa kantaa ollaan jo sellaisella tiellä jossa voidaan todeta että se ei enää täytä hyvän lainsäätämisen perustunnusmerkkejä sitten asiaan sairaalaverkosta päättäminen ilman tarkempaa tietoa siitä mikä on hallituksen tavoittelema valinnanvapauden sisältö ei mielestämme täytä hyvän lainsäädäntövalmistelun kriteereitä sosiaali ja terveyspalveluiden valinnanvapauslainsäädännössä tullaan määrittelemään miltä osin esimerkiksi erikoissairaanhoidon kirurgiset toiminnot tulevat yhtiöitettäviksi ja kilpailtujen markkinoiden piiriin hallitus oli luvannut linjata valinnanvapauden sisällöstä marraskuussa mutta päätöksenteko on lykkääntynyt ja nyt puuttuu olennainen tieto siitä mikä on hallituksen tavoite ilman riittäviä tietoja emme voi päättää päivystyssairaaloista niin että lainsäädäntö olisi oikein kohdentuvaa toimivaa johdonmukaista ja ymmärrettävää on huomattava että laki tullaan toimeenpanemaan julkisen sosiaali ja terveydenhuollon alalla johon siis noin vuoden kuluttua on tulossa mittavat uudistukset ja uudelleenjärjestelyt sote sote uudistuksen tullessa voimaan yhdessä maakuntauudistusten kanssa kielellisten oikeuksien turvaamiseksi katsomme että vaasan sairaanhoitopiiri olisi tullut sisällyttää täyden päivystyksen sairaaloiden luetteloon on mittava määrä hyviä perusteluja voimme esimerkiksi yhden keskeisen mainita joka on potilastietojen ja diagnoosien oikea ymmärtäminen ajatellaan että vaasan sairaalasta ruotsinkielisen väestön tiedot lähtevät seinäjoen ei voida varmuudella taata että kielellinen taso on sellainen että potilastiedot ja erityisesti diagnostiikka tulevat oikein ymmärretyksi olemme välittömästi potilasturvallisuuden alueella ja rikomme sitä törkeällä tavalla ja aiheutamme valtavan määrän ehkä myös vääriä toimenpiteitä niin terveydellisesti kuin hallinnollisesti tämä on jo itsessään niin iso ja painava syy että se olisi jo vaatinut

arvoisa puhemies tässä vastalauseessa on hyvin perusteltu nämä kaikki muut asiat joten en niitä sen kummemmin tässä käy toistamaan mutta toistan sen että kannatamme tätä hylkäysesitystä

miksi sitten on ollut tärkeää esittää tilastoja ja tietoja jotka kuvaavat vaasan huomattavasti huonommaksi sairaalaksi kuin seinäjoen keskussairaala kyse on siitä että hallitukselle on ollut tärkeää luoda tilanne jossa laajan päivystyksen sairaalan valinnassa ei ole kyse kahdesta tasavertaisesta vaihtoehdosta vaan siitä että pystytään osoittamaan että laaja päivystys

tällaista pohdintaa saa kuulla myös vielä joiltakin hallituspuolueitten jäseniltä viimeksi lauantaina ylen aamu tvssä yksi hallituspuolueen edustaja väitti että muut perusoikeudet eivät voi taipua kielellisten perusoikeuksien tieltä tällainen pohdiskelu on täysin väärää ja se perustuu syvään älylliseen epärehellisyyteen sillä että päivystyssairaaloiden määrä on rajattu kahteentoista ei ole mitään tekemistä perusoikeuksien kanssa se perustuu poliittiseen kompromissiin joka tehtiin runsas vuosi sitten jota hallitus ei kykene muuttamaan siitä huolimatta että tosiasiat puhuvat sen puolesta että lopputuloksena pitäisi olla kaksitoista plus yksi eli laaja päivystys niin vaasassa kuin seinäjoellakin koskaan ei ole ollut kyse siitä että perustuslailliset kielelliset oikeudet syrjäyttäisivät muut perustuslailliset oikeudet sen sijaan puoluepoliittisella kompromissilla sairaaloiden määrästä tässä tapauksessa kahdellatoista

seinäjoella että vaasassa hurjalla vauhdilla tehtiin pykälämuutos jonka valiokunta itse sanoo turvaavan kielelliset oikeudet mutta hallituspuolueiden jäsenet sosiaali ja terveysvaliokunnassa kieltäytyivät pyytämästä täydentävää lausuntoa perustuslakivaliokunnalta herra puhemies perustuslakivaliokunta toteaa että kielelliset oikeudet seinäjoella on turvattava lailla lailla turvaaminen on tähän saakka aina merkinnyt palvelua kaksikielisessä instituutiossa se tarkoittaa tässä tapauksessa että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiristä pitäisi tulla kaksikielinen sosiaali ja terveysministeriön kirjoittama pykälä oikeudesta ruotsinkieliseen palveluun jonka valiokunta hyväksyi on minimoitu koskemaan nimenomaan laajaa päivystystä kyse on aivan uudesta oikeuskäytännöstä jota ei ole koskaan aiemmin käytetty kun käyttöön otetaan aiemmin testattu varsinkin kun kyse perusoikeuksista tulisi sekä lainvalmistelun että lausuntokierroksen ja eduskuntakäsittelyn olla perusteellinen tämä lainsäädäntö on kaikkea muuta kuin perusteellisesti käsitelty pykälän on tosin kirjoittanut ministeriön ministeriön asiantuntija mutta tämä virkamies on sosiaali ja terveydenhuoltolainsäädännön asiantuntija eikä ollenkaan kielilainsäädännön asiantuntija

että eduskunta hyväksyy lausumat yksi ja kaksi jotka on jaettu monisteina salissa kiitos

arvoisa puhemies

rahaa on väärä vaasan keskussairaalasta saadun tarkistetun tiedon mukaan ruotsinkielisen palvelun ylläpito maksaa vaasan keskussairaalalle yksi pilkku kaksi miljoonaa euroa vuodessa tätä rahamäärää ei ole huomioitu missään tulevaisuudessa tämä kulu tulee rasittamaan myös seinäjoen sairaalaa koska sielläkin kielenkääntäjät kieliopettaja kielilisät sekä painotuotteiden tekeminen ja erilaisten kaavakkeiden tekeminen kahdelle eri kielelle maksavat lisäksi täyden palvelun ambulanssi vaasa seinäjoki vaasa kuljetuksille maksaa ylläpitoineen nolla pilkku viisi miljoonaa per vuosi tähän tulee lisäksi sellaiset kuljetukset kuljetukset joita ei hoideta ambulanssilla vaan taksilla myös väite siitä että näitä kuljetuksia tulisi vuodessa olemaan viisikymmentä on väärä johtajaylilääkäri auvo rauhala vaasan keskussairaalasta sanoo että näitä kuljetuksia per vuosi tulee olemaan

tosin tässä ovat mukana sitten myöskin erva alueen sairaalaan vietävät potilaat erva alue vaasan sairaanhoitopiirin osalta on turku ja sinne viedään sitten lähinnä potilaat jotka vaativat aivokirurgisia toimenpiteitä tai jos on on aivoinfarkti tai aivoverenvuoto mutta ylipäätään sillä suunnalla olevat potilaat on

väite siitä siitä että jos vaasan keskussairaalasta viedään pois kirurgisia toimenpiteitä niin se ei vaikuta mitään sillä ei ole merkitystä sen takia että siellä on vähän ortopedia ja syöpäkirurgisia toimenpiteitä

sillä on merkitys koska vaasan keskussairaalalla on sertifikoidusti hyvä syöpäsairaala siellä on paljon onkologisia leikkauksia sen lisäksi se on erittäin arvostettu ortopediakirurginen myöskin erilaisten sydänjuttujen osalta jotka vaasasta kyllä nyt siirtyvät vuodenvaihteessa pois on annettu väärää tietoa koskien sitä kuinka paljon on näistä leikkauksista onnistunut ja ja kuinka paljon on epäonnistunut vaasan keskussairaalan onnistumisaste on kirkkaasti korkeampi kuin seinäjoen keskussairaalan en kuitenkaan varsinaisesti halua lähteä vertailemaan näitä keskussairaaloita nämä löytyvät kaikki tilastoista jos vaasan keskussairaalasta viedään ortopedit ja syöpäkirurgit se tarkoittaa sitä että tuo sairaala tulee kuihtumaan mikäli tässä käy niin että vaasan keskussairaala ei tule siksi yhdeksi kaksitoista plus yksi sairaalaksi niin silloin on erittäin tärkeää se että katsomme mitä asetukseen tullaan kirjoittamaan jos asetuksella kielletään tekemästä

niin se vie mukanaan myös synnytykset sitä myötä anestesian sekä naisten ja lastentaudit tämä sen takia että emme tule saamaan sen jälkeen vaasaan kirurgeja yksikään ammattitaitoinen itseään kunnioittava kirurgi ei tule sairaalaan missä tehdään

meille tänne saliin ymmärsin uutisista että hän voisi olla esimerkiksi jouluaaton aattona täällä ihan terveisenä pääministerille meille se käy myöskään kansanedustajilla ei ole olemassa työaikaa meille käy aatonaatto aatto tai vaikka joulupäivä mutta selvityksen me teiltä haluamme kiitos

arvoisa puhemies päivystysuudistuksen kohtalo selviää tässä salissa huomenna viime viikolla hallitus osoitti ettei se tavoittele mahdollisimman hyvää uudistusta vaan suosii uudistusta joka keskittää ja heikentää nykyistä sairaalarakennetta eikä tässä vielä kaikki hallitus tukee myös ratkaisua joka sisältää vain kaksitoista laajaa päivystystä ylläpitävää sairaalaa ja valitsee mallin jonka kohdalla on edelleen hyvin epäselvää voidaanko kielelliset perusoikeutemme ylipäätään turvata käytännössä sanomalla ei kaksitoista plus yksi mallille jossa niin seinäjoki kuin vaasakin olisi saanut laajan päivystyksen sanoo hallitus myös meille suomenruotsalaisille ei ole niinkään tärkeää ymmärretäänkö teitä käytännössä vai ei emme valitse sitä vaihtoehtoa joka parhaalla tavalla turvaa kielelliset perusoikeudet valitsemme jokerikortin ja toivomme että kaikki sujuu hyvin ministeri rehula toteaa tämän päivän helsingin sanomissa ettei hän tiedä vielä pitkään aikaan mitä tarkoittaa sanoessaan että vaasasta seinäjoelle siirtyvät ruotsinkieliset voivat käytännössä käyttää omaa kieltään tähän ei kuulemma ole yksiselitteistä vastausta minusta kysymys on aika helppo joko seinäjoella saa hoitoa toisella kotimaisella kielellä tai sitten seinäjoella ei saa hoitoa toisella kotimaisella kielellä miten on ministeri rehula kyllä vai ei hyvä hallitus emme vaadi erillisoikeuksia vaadimme vain samat oikeudet emme halua olla hankalia haluamme päinvastoin jatkossakin edistää tämän tämän maan hyvinvointia niin kuin olemme tehneet sukupolvien ajan siksi tämä tuntuu nyt niin epäoikeudenmukaiselta siksi moni tuntee itsensä loukatuksi ratkaisu oli jo tarjolla teille mutta ette halunneet ottaa sitä asia käy yhä käsittämättömämmäksi kun sosiaali ja terveysministeriön puolelta on todettu ettei kyse oikeastaan ole rahasta alivaltiosihteeri tuomas pöystin mukaan kaksitoista plus yksi malli ei tulisi juuri kalliimmaksi

mistä sitten on kyse vaivautuiko yksikään ministeri paikalle viime viikon keskustelujen aikana vastaamaan kaikkiin vastausta vailla oleviin kysymyksiin ei vaivautunut muutama yksittäinen edustaja kokoomuksesta ja keskustasta oli läsnä jos jätetään huomiotta perussuomalaiset jotka eivät osoittaneet mielenkiintoa itse asiaa kohtaan vaan keskittyivät ainoastaan pakolliseen kouluruotsiin tämäkin osoittaa sen että yksittäisestä ruotsinkielisestä potilaasta ei välitetä pöytäkirjoista näemme vastaukset sen sijaan huolehdittiinkin siitä että asiaa ei lähetettäisi takaisin perustuslakivaliokuntaan miksi siihen kysymykseen ei edelleenkään ole vastausta ainoa oikea päätös olisi ollut antaa perustuslakivaliokunnalle mahdollisuus vielä kerran tarkastella sosiaali ja terveysvaliokunnan lisäystä liittyen kielellisten oikeuksien toteuttamiseen seinäjoki vaihtoehdossa nyt jää epäselväksi miten lakiehdotus täyttää perustuslakivaliokunnan edellyttämät vaatimukset huomattavaa on myös se että useampi professori on viikonlopun aikana ottanut kantaa sen puolesta että ehdotus olisi pitänyt lähettää takaisin perustuslakivaliokuntaan heistä mainittakoon professorit hiden ja lavapuro

arvoisa puhemies euroopan neuvosto on viimeksi lokakuussa huomauttanut hallitukselle että kielelliset oikeudet eivät toteudu tarpeeksi hyvin terveydenhuollon alalla on myös tuotu esiin että hallituksen tulee sote uudistuksen yhteydessä erityisesti ottaa huomioon sellaiset ratkaisut jotka turvaavat kielelliset oikeudet mutta tämäkin kaikuu kuuroille korville miten hallitus keskusta kokoomus ja perussuomalaiset etunenässä miten pääministeri sipilä ulkoministeri soini ja valtiovarainministeri orpo aikovat kertoa ja selittää euroopan neuvostolle että ette piittaa näistä huomautuksista sillä tehän ette päivystysuudistuksenne myötä tosiaankaan piittaa ja miten aiotte palauttaa luottamuksen sen väestönosan kannalta joka nyt tuntee itsensä yliajetuksi ja vähempiarvoiseksi toimivia asetelmia ei tule rikkoa ja kun kyse on vähemmistöistä pitäisi aina pyrkiä löytämään ratkaisuja jotka vahvistavat vähemmistöä pidemmän päälle eivätkä heikennä miten voimme vakuuttaa niille jotka harkitsevat takaisin tulemista jotka asuvat ulkomailla että ruotsinkielisen väestön asetelmia ei pureta jatkossa lopuksi arvoisa puhemies suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta sata vuotisjuhlavuoden teema on yhdessä tillsammans rinta rinnan meidän tulisi nyt mennä eteenpäin kunnioittaen toistemme kulttuuria kieltä ja identiteettiä hallituksen ehdottama uudistus liittyen sairaalarakenteeseen menee valitettavasti päinvastaiseen suuntaan arvoisa puhemies sen takia teen seuraavan epäluottamusehdotuksen päivystysuudistus olisi pitänyt käsitellä eduskunnassa samanaikaisesti varsinaisen sosiaali ja terveydenhuoltouudistuksen kanssa päivystysuudistus ei turvaa ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien käytännön toteutumista lisäksi päivystysuudistuksen lainvalmistelu on on ollut erittäin puutteellista ja osittain harhaanjohtavaa hallituksen esityksen käsittely valiokunnissa ja täysistunnossa ei hallituspuolueiden toiminnan johdosta täytä hyvän ja asianmukaisen käsittelyn vaatimuksia perustuslakivaliokunta ei ole päässyt arvioimaan muutetun esityksen perustuslainmukaisuutta tämän johdosta eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

ärade talman arvoisa puhemies hallitus ajaa tätä päivystysuudistusta kuin käärmettä pyssyyn alun perin itsehallintouudistuksena markkinoidusta sote ja on tullut valtava keskittämisoperaatio jossa myöskin valitettavasti suuri osa keskustan keskeisimmistä perinteisistä keppihevosista teurastetaan maakunta ja kunta kunnilta viedään kuusikymmentä prosenttia rahoista valtion tasolle valtio taas vastaa voimakkaalla ohjauksella ylhäältäpäin itse asiassa rautanyrkillä mikä ihmeoperaatio tämä on ruotsinkielisenä pitäisi olla tyytyväinen siihen että kaksikielisyys leviää kuin kulovalkea nyt seinäjoen suuntaan missä on nolla pilkku prosenttia ruotsinkielisiä tällä hetkellä etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella nyt alueesta tehdään sitten tällä tavalla kaksikielinen siinä mielessä että pitäisi olla valmiutta palvella myöskin ruotsinkielisiä potilaita jokainen meistä ymmärtää että tämä ei tule onnistumaan käytännössä ja käytännöstähän on arvoisa puhemies kysymys siinä että käytännön palvelut toimivat sekä siellä päivystyspuolella että läpi koko hoitoketjun siellä sairaalassa

arvoisa herra puhemies tässä päivystysasiassa se isoin periaatteellisin kysymys koskee perustuslain säätämiä kielellisiä oikeuksia perustuslakivaliokunta toteaa että paras ratkaisu tässä asiassa olisi ollut että laajan päivystyksen yksikkö sijoitettaisiin sekä vaasaan että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiriin mutta jos tämä ei ole se ratkaisu mihin sosiaali ja terveysvaliokunta päätyy niin perustuslakivaliokunta toteaa että että silloin suora sitaatti mikäli sosiaali ja terveysvaliokunta hyväksyy hallituksen esittämän mallin laajan päivystyksen sairaaloista kielellisten oikeuksien käytännön toteutuminen tulee turvata vähintään asettamalla seinäjoen keskussairaalalle nimenomainen lakisääteinen velvoite huolehtia siitä että vaasasta seinäjoelle siirtyvät ruotsinkieliset voivat käytännössä käyttää omaa kieltään

on että tämä vaatimus ei tule toteutetuksi sosiaali ja terveysvaliokunnan esittämässä mietinnössä sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa kyllä että terveydenhuoltolain viidennenkymmenennen pykälän kolmanteen momenttiin tulee tehdä täsmennys perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla ja että toimeenpanossa on huolehdittava siitä että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin päivystyspalveluissa potilas saa palvelut valintansa mukaan suomen tai ruotsin kielellä mutta tämä

pykälä kuuluu näin sitaatti viidennestäkymmenennestä pykälästä kiireellinen hoito etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin on järjestettävä päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä niin että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä velvoite vastaa päivystyksen osalta terveydenhuoltolain kuudennessa pykälässä kaksikielisille kunnille asetettua velvoitetta järjestää terveydenhuoltopalvelut suomen ja ruotsin kielellä siten että asiakas ja potilas saavat palvelut valitsemallaan kielellä

täyttääkö tämä viidennessäkymmenennessä pykälässä tehty ehdotus siis sosiaali ja terveysvaliokunnan ehdotus perustuslakivaliokunnan asettamia asettamia ehtoja siihen olisi perustuslakivaliokunnan pitänyt ottaa kantaa nyt tämä sali ei halunnut että perustuslakivaliokunta tekee tekee sen ja sen takia tämä kysymys on edelleen avoin minun mielestäni tämä ehdotus mietinnössä ei täytä perustuslakivaliokunnan asettamia asettamia ehtoja ja sen takia kannatan edustaja nylundin tekemiä lausumaehdotuksia luulisi ainakin että lausumaehdotus numero yksi voisi olla myös hallituspuolueiden hyväksyttävissä kannatan myös edustaja henrikssonin epäluottamusehdotusta

arvoisa puhemies hallitus tavoittelee parasta mahdollista päivystysuudistusta ja on aivan selvää että näin suuren uudistuksen yhteydessä on tilanteita joissa osa alueista osa sairaaloista kokee hankaluutta ikävyyttä huolta ja murhetta siitä kuinka oman alueen sairaanhoidolle käy päivystysuudistus on merkittävä osa koko sosiaali ja terveysuudistusta mutta sen merkitys on suuri myös itsenäisenä uudistuksena se olisi pitänyt saada aikaiseksi jo vuosia sitten itse asiassa päivystyspuolen hoidon porrastus on laahannut perässä ja laatu ei ole kyllä tällä hetkellä kaikilta osilta sen kaltainen kuin suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa terveydenhuollon tulisi olla myös päivystysaikaan

seitsemän kolmesataakuusikymmentäviisi myös erityistasolla sekä terveydenhuollon että sosiaalipalveluiden osalta palvelun laatuun vaikuttaa erityisesti henkilökunnan osaaminen ja osaamisen kokonaisuus siten että erikoisalojen toimijat kykenevät toimimaan yhdessä suomessa ei ole resursseja kouluttaa suurta joukkoa kapeiden erikoisalojen osaajia siten että laajaa ympärivuorokautista erikoissairaanhoidon päivystystä olisi kovin monessa yksikössä toinen laatuun vaikuttava tekijä on etäisyys nyt kahdentoista sairaalan mallilla viisikymmentä prosenttia suomen väestöstä asuu kolmenkymmenen minuutin matkan päässä noista päivystävistä yksiköistä ja kahdeksankymmentä prosenttia alle viidenkymmenen minuutin matkan päässä katson että tämä etäisyys vastaa hyvää hoidon laatua nyt käsiteltävänä olevassa lakiesityksessä osaaminen on keskitetty siis kahteentoista yksikköön joilla on erinomaiset edellytykset toimia kriisitilanteissa sekä että maantieteen näkökulmasta koskeepa tuo kriisi sitten yksilötasoista
nyt on jo sen verran mennyt yli tuon kahden minuutin että pyytäisin teitä siirtymään puhujapönttöön jos aiotte vielä jatkaa

kiitän teitä arvoisa puhemies tästä huomautuksesta olin epävarma tuon ajankäytön suhteen mutta jatketaan nyt näillä kahdellatoista valitulla yksiköllä on siis erinomaiset edellytykset vastata kriisitilannetarpeeseen sekä yksilön näkökulmasta että myös laajempien onnettomuuksien hallinnan osalta

huolissani minä olen siitä että joko tietoisesti tai puutteellisen asiaan perehtymisen johdosta kansalaisille on syntynyt kyllä varsin epävarma olo tämän uudistuksen tavoitteista

lehdistössä on esiintynyt paljon lausuntoja jotka ovat tulkittavissa siten että kaikki päivystystoiminta loppuisi muista kuin näistä kahdestatoista yksiköstä tämä ei pidä paikkaansa useiden muiden sairaaloiden toiminta jatkuu yhteispalvelupäivystyspisteitten kautta kaksikymmentäneljä kautta seitsemän kolmesataakuusikymmentäviisi tai sitten iltavastaanottojen muodossa näin ollen laadukasta palvelua perustason ongelmissa on saatavissa siis varsin läheltä kielikysymykseen totean vain että jokaisella jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus saada korkealaatuista palvelua omalla äidinkielellään mitä haasteellisemmasta tilanteesta mitä monimutkaisemmasta ongelmasta mitä hankalammasta vuorovaikutustilanteesta on kysymys sitä tärkeämmäksi tuo kielellinen oikeus muodostuu uskon kuitenkin että tahtotila hallituksen esityksen sisällä on vahva myös ruotsinkielisen väestönosan palveluiden turvaamisessa minulle on aivan selvää että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin on järjestettävä palvelut sekä että ruotsin kielellä siten että kansalaisten perusoikeudet tulevat toteutetuksi on myös tärkeää että hallitus aktiivisesti seuraa uudistuksen vaikutuksia niin potilaan talouden kuin toiminnan näkökulmasta ja ryhtyy viipymättä toimiin mikäli uudistuksen katsotaan aiheuttaneen haittaa sen tavoitteiden suhteen ristiriidassa ollen kiitoksia

arvoisa

ja kustannustehokkuudella tavoite on sinällään hyvä mutta hallituksen valitsemat keinot päästäkseen tähän tavoitteeseen arveluttavat ja kaikkein eniten ihmetyttää miksi päivystysasia käsitellään irrallisena hankkeena koko sote uudistuksesta arvoisa puhemies me emme olisi tässä tilanteessa jos hallitus olisi huonon kompromissin sijaan tehnyt oikeudenmukaisen ratkaisun mitä tarkoitan huonolla kompromissilla olen ymmärtänyt että keskustan tavoite alun perin oli samantasoisia keskussairaaloita joka maakuntaan siis kahdeksantoista kokoomus tavoitteli saamamme tiedon mukaan laajan päivystyksen toimintojen keskittämistä vain viiteen sairaalan perussuomalaisten kanta siinä vaiheessa on jäänyt minulle epäselväksi jos hallitus tavoitteli parasta ratkaisua ratkaisua niin kuin edustaja raassina sanoi kyseenalaistan kyllä tehtyä ratkaisua nimittäin nyt syntynyt kompromissi ei palvele kansalaisia yhdenvertaisesti edustaja raassina totesi että jokaisella on oikeus saada palveluja omalla äidinkielellään haluaisin uskoa että hallitus tahtoo hyvää mutta minulle ja monelle on jäänyt täysin epäselväksi miten se käytännössä toimisi seinäjoella olen aikaisemmissa debattipuheenvuoroissanikin sanonut että uskon kyllä että seinäjoelta löytyy lääkäreitä jotka pystyvät palvelemaan ruotsiksi mutta arvoisa puhemies on hyvä muistaa että silloin kun joudumme sairaalahoitoon ajasta vietämme muun hoitohenkilökunnan kanssa eli vaikka lääkärit osaisivat suhteellisen hyvää ruotsia miten hoitohenkilökunta kykenisi palvelemaan thln raporteissa vaasan keskussairaala on monien sairauksien kuten esimerkiksi sydäninfarktien aivoinfarktien ja lonkkamurtumien hoitotuloksissa maan kärkisijoilla henkilökunta on aidosti kaksikielistä ja tarjoaa potilaalle hoitoa hänen omalla äidinkielellään

arvoisa puhemies värderade talman joku voisi ajatella että tässä keskustellaan pelkästään sairaalasta että tässä keskustellaan pelkästään oikeudesta tasavertaiseen hoitoon että tässä keskustellaan pelkästään siitä että

jokaiselle suomalaiselle tulisi taata mahdollisimman tasavertaiset palvelut keskustelemme toki siitäkin mutta myös vielä isommasta kysymyksestä millä tavalla tätä maata johdetaan millä tavalla lakeja säädetään miten pääsimme siihen pisteeseen että hallitus kokee voivansa väärentää perustuslakivaliokunnan lausuntoja kuten tässä lakiesityksessä tehtiin sen ovat monet perustuslakioppineet todenneet miten pääsimme siihen pisteeseen että perustuslakia ei nähdä turvana vaan haittana kuten monet

edustajat viime päivinä ovat tuoneet esille tähän on pakko sanoa että ihmettelen ihmettelen suuresti että ministeri sipilän hiljaisuus tämän asian ympärillä jatkuu miten pääsimme siihen pisteeseen että perustuslailliset oikeudet ovat se sekundäärinen huoli että perustuslailliset oikeudet ovat jotain joka tarkistetaan sen jälkeen kun poliittiset tavoitteet on saavutettu arvoisa puhemies ministeri sipilän johdolla hallitus on tässä suhteessa poikennut aivan perustavaa laatua olevasta periaatteesta ja se on tämän asian pihvi se on se asia takia kaikkien tulisi olla huolestuneita tästä linjauksesta myös kokoomuksen ja keskustan kansanedustajat

tänään se poikkeaminen tarkoittaa että osa kansasta on huolissaan tulevaisuudestaan koska se näkee tämän linjanvedon enteenä muista tulevaisuuden linjanvedoista

isoja periaatteita ei tule muuttaa kevyin perustein ja muuksi kuin kevyiksi perusteita ei voi arvioida jos niitä ei edes halua esittää jos hallituspuolueiden edustajat eivät edes vaivaudu niitä esittämään jos ainut peruste on se että näin päätettiin numero on kaksitoista ja me emme peruuta tai että emme ehtineet tutkia niin silloin aikaisemmin kiveen hakattujen periaatteiden muuttaminen on tehty kovin kevyin perustein

arvoisa puhemies

aikaisemmin tänään oli moni huolestunut viennistä hienosti puhuttiin yleistä teoriaa aika vähän käytäntöä vaasan seudulla asuu kaksi prosenttia maamme väestöstä mutta sieltä lähtee melkein neljäkymmentä prosenttia koko suomen energiateknologian viennistä euroissa mitattuna pohjanmaan yritykset tuovat maahan enemmän rahaa hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi kuin viisi vähiten vievää maakuntaa yhteensä hyvät ystävät tällä rahalla rahoitetaan monet sairaalat ja paljon muuta sairaala on tärkeä osa rahaa takovaa ekosysteemiä kuten moni yritysjohtaja on tässä sanonut olen erittäin yllättynyt että kokoomus ei ole ikinä ottanut kantaa tähän mikään yhteys vientiin kun tehdään näin valtavia uudistuksia vaikka suurten pörssifirmojenkin johtajat ovat sen ääneen sanoneet thln eri mittauksissa vaasan keskussairaala on myös jatkuvasti kahden kolmen sairaalan kärkijoukossa tästäkään ei ole paljon paljon puhuttu potilasturvallisuustyössä sydän ja syöpäsairauksissa ollaan huippuluokkaa miksi mennään riskeeraamaan konseptia joka toimii pohjanmaan maakunnassa väestö kasvaa toisin kuin monessa muussa maakunnassa jonne nyt ollaan pakkokuljettamassa potilaita miksi miksei huomioida väestönkasvua vaasan kaupungin väestötiheys taas on moninkertainen moneen muuhun maakuntakeskukseen verrattuna eikö se ole olennaista kun puhutaan akuuttihoidosta mahdollisimman moni pääsee mahdollisimman nopeasti luulisi olevan kansainvälinen lento ja laivaliikenne lisäävät suuronnettomuuden riskiä ei ole huomioitu matka yliopistosairaalaan on maan pisin sairaala takaa myös käytännön tasolla noin sadantuhannen ruotsinkielisen perustuslailliset kielelliset oikeudet ja lähes yhtä monta suomenkielistäkin siellä on se on hyvä muistaa pelkästään vaasassa puhutaan muutenkin yli sataa muuta kieltä minuun otti yksi yksi puolituttu yhteyttä hän kertoi että oli kuusitoista vuotiaana ollut täysin suomenkielisessä ympäristössä sairaalassa kovissa syöpähoidoissa hyvä niin hän selvisi siitä hän osasi pikkasen

suomea sen verran suomea osasi että henkilökunta pyysi häntä toimimaan tulkkina sai kertoa kaksitoista vuotiaalle ruotsinkieliselle ja hänen perheelleen että tällä nuorella pojalla oli leukemia tällaista se on käytännössä en tiedä oletteko te miettineet loppuun asti näitä juttuja ei ilmeisesti

sitran oulun yliopistolta tilaamassa tutkimuksessa vaasa oli sijalla viisi kahdentoista mallissa siis sijalla viisi selkeästi yksi laajan päivystyksen sairaaloita siinä oltiin tutkittu nimenomaan näitä matkoja väestönkasvua katsottu tulevaisuuteen ei menneisyyteen eikä

ja näitä perustuslaillisia kielellisiä oikeuksia ja lisää tyylikkään kaksitoista plus yksi ratkaisun mukaisesti vaasan laajasti päivystävien sairaaloitten listalle pohjoismaiden johtavan energiaklusterin sairaalan heikentäminen heikentää kaikkien sairaaloiden rahoituspohjaa sen taloudellisen logiikan pitäisi mennä hyvät ystävät perille on suomen edun mukaista miettiä näitä asioita paljon puhutaan myös normienpurusta tässä salissa ja vapaudesta yrittää tähän ei mielestäni oikein sovi laintasoinen nimenomainen kielto kehittää itse maahantuoduilla rahoilla vientirannikkoa ei mitään järkeä kaikki tämä hosuminen on huomattu viime päivinä kieltäminen ja vanhanaikaisten poliittisten lehmänkauppojen perusteella jyrääminen siltä se tuntuu ja siltä se näyttää ei sovi globaaliin kasvavaan talousympäristöön eikä sovi moderniin demokraattiseen sivistysyhteiskuntaan

arvoisa hallitus yllättäkää meidät viimeistään huomenna ja tuokaa järkeä tähän kaksitoista plus yksi ratkaisu on ainoa oikea suomen kannalta yllättäkää meidät huomenna kannatan itse myös mats nylundin ja anna maja henrikssonin tekemiä ehdotuksia

arvoisa herra puhemies tästä asiasta on käyty useita keskusteluja täällä ja käytetty paljon puheenvuoroja jo silloin kun tämä perusratkaisu tehtiin käytin itse pidemmän puheenvuoron missä kävin tätä kahdentoista sairaalan mallia läpi itse asiassa tänään tässä keskustelussa edustaja raassina

kertoi että päivystys ei suinkaan rajaudu näihin kahteentoista sairaalaan vaan sitä jää myös tulevaisuudessa muihin sairaaloihin myös näihin joista täällä tänään on keskustelua käyty eivätkä nämä kaksitoista sairaalaa ole millään tavalla identtisiä keskenään sieltä löytyvät nuo viisi yliopistollista sairaalaa ja seitsemän muuta sairaalaa ne seitsemän muuta sairaalaa eivät nekään ole keskenään identtisiä mutta eivät ole myöskään nämä viisi yliopistollistakaan sairaalaa näitä

jos haluamme että me pystymme tässä maassa parhaasta osaamisesta pitämään huolta totta kai itseänikin harmittaa se että esimerkiksi hämeenlinna joka on itselleni lähin näistä sairaaloista ei mahtunut kahdentoista joukkoon ei olisi mahtunut kahdentoista plus yhdenkään joukkoon itse olisin toki toivonut sellaistakin mallia mutta ymmärrän sen että myös tätä tätä toimintaa on täytynyt keskittää ja ja hakea sitä osaamista senkin kautta vastaavia toimenpiteitä on tehty hätäkeskusten kanssa mistä myös on käyty värikästä keskustelua aikanaan ja nyt ollaan aika tyytyväisiä siihen malliin mikä on otettu ja jopa esitetty että voisimme tulla kahdellakin hätäkeskuksella toimeen tai ensihoidossa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

arvoisa puhemies aivan näin lyhyesti sillä aika kuluu teen vastalauseen mukaiset muutosesitykset

arvoisa puhemies kannatan edustaja semin esitystä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

arvoisa puhemies ehdotan

että hyväksytään vastalauseen kahden mukainen lausuma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

arvoisa puhemies aivan ensiksi esitän että tämä lakiehdotus hylätään vastalauseen kaksi mukaisesti tämä hallituksen esitys on ongelmallinen muun muassa kansalaisten tasavertaisuuden lainsäädännön ja ympäristöhallinnon uskottavuuden ennakoitavuuden selkeyden sekä ympäristö ja terveysnäkökohtien näkökulmasta

jatkuvat lainsäädännön muutokset ovat heikentäneet ympäristöhallinnon uskottavuutta käytännön työssä se on näkynyt niin että neuvoihin määräyksiin ja kehotuksiin suhtaudutaan välinpitämättömästi kyseessähän on siis jätevesilainsäädäntö jota on jo kolmeen kertaan muutettu ja määräaikoja pidennetty monet

mutta kun tästä on jatkuvasti pidetty ääntä ja valitettu on tullut ihmisille sellainen käsitys että että lainsäädäntöä voidaan näin vain muuttaa kuitenkin on muistettava että ne epäkohdat jotka ihmiset ovat kokeneet että tähän että liiallisiin puhdistustoimiin on jouduttu sellaisilla alueilla jotka eivät välttämättä sitä vaadi tai on ollut hyvin vähäiset puhdistusvaateet nämä ongelmat voidaan jo nykylainkin perusteella ratkaista erilliset ongelmat liittyvät siihen josta valiokunta kokonaisuudessaankin oli hyvin pitkälle sitä mieltä että tämä sadan metrin matka ei sovi tähän lainsäädäntöön vaan purkuputken päästä tuo tuo mittaus pitää suorittaa tulen sinne

kiitos puhemies yllättävän paljon aikaa menee vaikka luulee muutaman sanan sanovansa muutamia tällaisia aivan käytännön ongelmia mitkä tulivat esille myöskin valiokunnan kuulemisissa ja hyvin laajaa kannatusta sai sen ongelman ratkaiseminen että mitattaisiin likaveden tulo purkuputken päästä eikä talon seinästä jostain syystä kuitenkaan valiokunnan enemmistö ei tätä muutosta suostunut tekemään ongelmalliseksi myöskin yksilöiden kannalta tulee se laajennus joka joka tässä lakiehdotuksessa on sen suhteen kenelle kunta voi poikkeuksia antaa tässä lainsäädännössä

tai jäteveden vähäinen määrä molemmat erikseen voivat olla tämän poikkeuksen aiheuttajana tämä tulee näkymään niin että kunnat hyvin eri lailla soveltavat tätä lain tulkintaa vielä ehkä sellainen vaikeimmin ymmärrettävä asia tässä on se että kun olemme ymmärtäneet että että hallituksen piiristä on tullut paljon esityksiä sen suhteen että kunnat voivat entistä enemmän päättää kunnassa olevista asioista niin tässä mennään päinvastoin kunta ei saa tehdä tiukempia ympäristönsuojelusäädöksiä kuin mitä laki sanoo voisin kuvitella että että tässä perusteluina käyttäisimme sitä että kunnassa tiedetään paremmin kuin valtakunnan tasolla se missä nämä ongelmat esimerkiksi vesiensuojelun osalta kullakin alueella näistä syistä olen sitä mieltä että nykyinen laki kun meillä on riittävät resurssit neuvontaan on edelleenkin käypä eikä tätä muutosta tarvita

arvoisa puhemies olen erittäin tyytyväinen nyt ympäristövaliokunnan antamaan mietintöön tästä haja asutuksen jätevesien sääntelystä tämän mietinnön pohjalta eduskunnan on hyvä tehdä lopullinen päätös nyt sitten tästä asiasta maalaisjärki voitti ja esitys vastaa maaseutuväestön odotuksia ja myöskin ympäristölle tämä on erittäin hyvä päätös minä olen tyytyväinen että asian käsittelyssä aiemmin tehdyistä virheistä on opittu kiitos kaikille niille ihmisille jotka jaksoivat pitää ääntä sääntelyn epäkohdista kuluneitten vuosien aikana toimin hallituspuolueitten vastaavana ympäristövaliokunnassa ja voin sanoa että kyllä vielä valiokunnassakin asiasta käytiin kovaa vääntöä minä olen tyytyväinen että nämä yksityiskohdat saatiin hiottua semmoisiksi että kohtuuttomia seurauksia ei pitäisi nyt enää tämän jälkeen syntyä käyn nyt sitten läpi tärkeimmät kohdat tästä mietinnöstä eli jos kiinteistö sijaitsee enintään sadan metrin päässä vesistön rannasta tai tärkeillä pohjavesialueilla niin perustason puhdistusvaatimus tulee täyttää kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä kaksituhattayhdeksäntoista mennessä sen sijaan muilla alueilla kiinteistökohtaisen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän tehostaminen tulee tehdä vasta silloin kun kiinteistöllä tehdään suurempi korjaus tai muutostyö tämä sääntely on myöskin teknologianeutraali eikä määrää mitään tiettyä laitetta tai menetelmää käsittelyjärjestelmäksi kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää viiden vuoden poikkeuksen alle sadan metrin päässä vesistöstä olevalle kiinteistölle kunnilla on suuri harkintavalta poikkeusten myöntämisessä jokainen tapaus on erilainen eikä tarkkoja rajoja sen vuoksi määrätä poikkeamisen myöntämisen edellytyksiä on lievennetty muuttamalla poikkeusperusteet vaihtoehtoisiksi poikkeus voidaan myöntää jos ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta on pidettävä huomattavan vähäisenä tai vaihtoehtoisesti jos käsittelyjärjestelmän muuttaminen olisi kohtuutonta korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kohtuuttomuutta kohtuuttomuutta arvioitaessa huomioidaan kiinteistön sijainti kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä asuvien ikä varallisuus ja muu sosiaalinen asema kuten sairaus tai työttömyys joissain kunnissa on laadittu ympäristönsuojelumääräykset tiukemmista vaateista yli sadan metrin päässä vesistöstä oleville ennen vuotta kaksituhattaneljä rakennetuille kiinteistöille nämä määräykset syrjäytyvät siihen saakka kunnes tehdään suurempi korjaus tai muutostyö on kuitenkin huomattava että kunnan viranomaisille jää vastuu ja mahdollisuus puuttua nykyisen ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti terveyshaittoihin tai ympäristön pilaantumisen vaaraan

jätevesistä asianmukaisesti vesistöjemme suojelu on äärimmäisen tärkeä tavoite ja asia mutta pienten yksityista louksien rasittaminen kohtuuttomilla seurauksilla ei ole oikea tapa ympäristönsuojelun edistämiseen valiokunnassa tämä päätös syntyi äänin kymmenen viiva neljännen keskustan perussuomalaisten ja kokoomuksen edustajat kannattivat mietintöä kun taas opposition edustajat olisivat pitäneet nykyisen sääntelyn voimassa olen todellakin tyytyväinen että hallituspuolueet yhtenäisesti kuulivat maaseudun asukkaiden huudon ja vastasivat vastasivat siihen lopultakin ja nyt tämä laki siinä kuviossa että ainakin minulla on tämän kanssa hyvä olla ja uskomme että tämän mukaan me pääsemme nyt sitten eteenpäin koska olennaista ja tärkeää on se että kunnissa on tämän jälkeen todella paljon harkintavaltaa ja jokainen vastuunsa kokeva kunta ottaa käyttöönsä ympäristösuojelulain mukaiset eri

kannatan edustaja myllerin tekemää hylkäys ehdotusta en nyt lähde toistamaan kaikkia niitä asioita mitä tuotiin esille lain ensimmäisessä käsittelyssä totean vain aivan erityiseksi ongelmaksi sen että kunnilta viedään mahdollisuus säätää kunnallisia tiukempia normeja ennen vuotta kaksituhattaneljä rakennettujen talojen osalta sikäli kun ne ovat kauempana kuin sata metriä rannasta tai sitten eivät ole pohjavesialueella ympäristövaliokunnan mietinnössäkin todetaan että haja asutusta on määrällisesti eniten uudenmaan varsinais suomen ja pohjanmaan alueilla paikallisten vesistöjen ekologisen tilan parantamisen tarve on suurin ja kuormituksen päätyminen vesistöön on todennäköisintä eli siis pidän todella valitettavana että sellaisilla seuduilla missä haja asutus on paikoitellen melko tiivistä kylämäistä kunnilta viedään mahdollisuus säätää tiukempia normeja kuin ennen vuotta kaksituhattaneljä valmistuneiden kiinteistöjen osalta

värderade talman edustaja maijala totesi tuossa että järjen ääni voitti ja että tämä on ympäristön kannalta hyvä ratkaisu hyvä esitys vaikka miten yritän niin en kyllä pysty pääsemään samaan johtopäätökseen tässä puhutaan nyt niin kuin

jätevesi tarkoituksen pitäisi kaiken järjen mukaan olla se että keksitään keinoja miten mahdollisimman iso osa jätevedestä saadaan otettua talteen jotta se ei pääse luontoon jos pohtii vesistöjemme tilaa niin hajakuormitushan on se suurin ongelma se on se johon päästä kiinni

arvioidaan jäävän tekemättä jokainen voi miettiä onko tämä ympäristön kannalta hyvä asia lainsäädännössä johdonmukaisuus on yleensä katsottu yhdeksi hyveeksi ja se että ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti tämän jätevesiasian kanssa johdonmukaisuus nyt ei ole ollut aivan huipussaan aina tätä on muutettu monta kertaa ja nyt muutetaan vielä kerran se viittaa siihen että tulevaisuudessa jos jotain esityksiä tulee jos asetetaan joitain vaatimuksia jokainen voi olettaa että niistä luovutaan parin vuoden kuluttua ja jos jos jätän ne täyttämättä silläkään ei ole niin väliä tasavertaisuuden osalta voidaan todeta että ne jotka asiansa hoitivat ovat nyt tässä huonommassa asemassa mutta yhteiskunta tietenkin kiittää

realiteetteihin kuin vaikka pihakeinun paikalla tai verhojen värillä sillä ei ole mitään tekemistä sen kuormituksen kanssa minun mielestä on pöyristyttävää että esitys ei määrittele rajaa sen purkuputken etäisyyden pohjalta millään muulla ei ole mitään relevanssia tämän koko asian kanssa ja olen kyllä syvästi pettynyt esitykseen näiltä osin sen lisäksi tämä puuttuu kuntien itsemääräämisoikeuteen niin kuin edustaja hassi tuossa totesi ja voin sanoa että ei se varmaan keskustan perusperiaatteiden mukaista ole eikä edistä

tämä on itse asiassa yksi harvoja päätöksiä joita eräs varsin lyhytaikaiseksi jäänyt hallitus ehti tehdä mutta liian kauan tämä asetus oli voimassa yli kolmetoista vuotta sitten tämä asetus tehtiin ja vaikka edellinen puhuja rkpstä tätä puolustikin kovasti niin silloinen rkpläinen ympäristöministeri jan erik enestam on kuitenkin jo itsekin myöntänyt sen että häntä käyttiköhän hän tätä muotoa höynäytettiin tässä asiassa että harvoin hän laittaa syytä virkamiesten piikkiin mutta tässä asiassa näin hän totesi lähtökohtaisesti on ollut erikoista että tuolloin vuonna kaksituhattakolme tämäntasoista sääntelyä on tehty asetuksella tämä olisi ehdottomasti pitänyt tehdä laintasoisesti ja esimerkiksi niitä kierroksia joista nytkin on puhuttu perustuslain ja muiden muiden näkökulmasta käydä huolella läpi eikä sillä tavalla kuin tämä tämä laki aikanaan tehtiin yli kolmetoista vuotta ihmiset ovat näitä toimenpiteitä tehneet tehneet ja satoja toimimattomia satoja turhia investointeja ja ja satoja jos ei tuhansia huijattujakin suomalaisia on onni että tässä nyt

mutta silloin tässä ei saatu korjausta aikaan ja lähes kymmenen vuotta on siitäkin jo kulunut nyt onneksi tämä ministeri tiilikaisen johdolla saadaan järkeistettyä ja ja huolehdittua tehokkaammin ja järkevämmällä tavalla näistä vesistä meillä on paljon isompia ympäristöasioita hoidettavana kuin kuin näiden mummonmökkien

arvoisa puhemies edustaja heinosen puheenvuoroon on hyvä jatkaa ensinnäkin meillä on todellakin paljon isompia ja merkittävämpiä asioita ympäristön puolella joihin meidän pitäisi tosissaan puuttua että me saisimme ympäristön tilannetta parannettua ja itämeren tilannetta

rakennuksen seinästä sata metriä vai purkuputken päästä ja tulimme siihen päätökseen että sata metriä seinästä koska ei ole ole aina todellakaan varmasti tiedossa missä kohtaa se purkuputken pää on me emme halunneet siihen ensimmäistäkään epäselvyyttä että aletaan kiistelemään siitä missä kohtaa joku on olemassa seinä on hyvin selkeästi tietyssä paikassa olemassa sitten toinen asia on se että oli puhetta näistä että monissa kiinteistöissä on tehty jo näitä korjauksia on hyvä asia että korjauksia on tehty ja vaikka ne ovat yli sadan metrin päässä rannasta tullaan jatkossakin tekemään niitä korjauksia koska jokainen vastuunsa tunteva ihminen silloin kun ympäristöä ollaan pilaamassa tai jotakin ongelmaa on olemassa korjaa ne ilman muuta sitten onko kunnalla mahdollisuus puuttua tähän tilanteeseen kun toimin kunnassa maaseutu ja ympäristösihteerinä niin ympäristösihteerinä jo puutuin siihen tilanteeseen että kun selvästi pilattiin vettä niin koska ympäristönsuojelulain mukaisesti veden pilaaminen on kielletty ympäristön pilaaminen on kielletty niin silloin puutuin siihen tilanteeseen ja sanoin että sakokaivosta ei saa mennä jätevesiä sellaisenaan suoraan vesistöön eli siinä vaiheessakin jos purkuputken pää on väärässä paikassa tai jos se muuten aiheuttaa ympäristön pilaantumista niin kunnassa voidaan puuttua siihen tilanteeseen sama asia on kyseessä myöskin silloin kun on tiheämpi rakennuskokonaisuus kylämäinen kylämäinen asutustihentymä jos siinä näyttää tilanne siltä että ympäristöä pilataan niin ilman muuta silloin kunnan ympäristöviranomaisten tulee puuttua tähän tilanteeseen minkä takia tätä muutosta nyt alettiin tekemään tätä muutostahan on odotettu koko ajan suurimmassa osassa suomea ei ole koko aikana kuviteltukaan että tästä tulee pysyvä tilanne ja on on odotettu että joku porukka tulisi ja laittaisi tämän asian järkevästi sen jälkeen

silloin kun on riittävän kaukana rannasta

korjaustoimenpiteitä tarvitse alkaa tekemään ei kukaan kuvitellutkaan sitä että jos on esimerkiksi kilometri matkaa vesistöön ja on hyvät imeytyskentät olemassa mutta ne eivät vastaa justiinsa tätä säädöstä niin siinä olisi todellisuudessa ollut mitään järkeä alkaa toimenpiteitä tekemään

kuntien edun mukaista on kuntien edun mukaista sillä kunnat ovat hyvin erilaisia esimerkiksi kotikuntani savukoski siellä itä lapissa se maaperä on hyvin imevää on sorapitoista maata ja hyvin imeytyskentäksikin sellaisenaankin toimiva maaperä kun taas tällä alueella on hyvin paljon savimaita ja savimaa alueella täytyy tehdä hyvin paljon tiukempia toimenpiteitä mitä meidän alueella suomi on erilainen otetaan se huomioon ja tehdään ratkaisut sitten sen mukaan miten suomessa on

kuinka monen pitää alkaa toimenpiteisiin hyvin monella kiinteistöllä tämä asia käytännössä on jo kunnossa elikkä siis tärkeintähän oli se paljonko se puhdistusvaade koska teknologianeutraalisti toimitaan tässä asiassa ja vain niitten tarvitsee alkaa toimenpiteisiin joitten puhdistusvaatimus ei

sitähän tietysti itse kukin mietti aikoinaan että että minkälaista tulkintaa tästä laista haluttiin aikaansaada kun täällä puhuttiin

on ennen kaikkea siitä että on oikeaa tietoa on neuvontaa ja opastusta jossain vaiheessa näytti todella että tästä tehtiin ikään kuin rahastusväline joillekin kun esimerkiksi jo on on nykylain mukaan todellakin mahdollista se että tällaiset mummonmökit joissa on yksi kaksi asukasta eivät vaadi minkäänlaisia toimenpiteitä mutta jokainenhan tietää että että kysymyksessä on myös meidän oma ympäristömme oma asuinympäristömme jonka terveydestä tietysti olemme huolestuneita ja sen mukaan pitää myöskin toimia vedottiin siihen että kunnan ympäristöviranomaisten pitää puuttua jos ongelmia tulee on aika monta kuntaa jo joissa ei ole kunnan ympäristöviranomaista tai jos on se on ehkä yhdellä kolmanneksella tai yhdellä neljänneksellä varsinkaan sellaisia ammattitaitoisia virkamiehiä ei enää juurikaan ole kuin suurimmissa kunnissa eli tässä

nyt tämän lainsäädännön osalta ennen kaikkea ollut kysymys siitä että alkuun tulkittiin liian tiukasti laitevalmistajien näkökulmasta ja sitten sitten saatiin aikaan tällainen yleinen ajatus siitä että että kun tarpeeksi kritisoidaan niin sitten mitään ei tarvitse tehdä nyt olen todella huolissani nimenomaan siitä että kunnilta viedään oikeus

arvoisa puhemies edustaja heinonen puhui vähättelevästi mummonmökeistä eikä hän todellakaan ole ainoa poliitikko joka näistä mummonmökeistä on tässä yhteydessä puhunut haluan nyt vain kuitenkin muistuttaa siitä että meidän vesistöjemme fosforikuormituksesta haja asutus on heti maatalouden jälkeen seuraavaksi suurin

on arvioitu että kaksi vuotta sitten kolmetoista prosenttia fosforipäästöistä vesistöihin tuli haja asutuksesta siis noin joka seitsemäs fosforitonni rehevöittämään ruokkimaan sinilevää ja muita leviä ja mikrobeita vesistöissä on peräisin haja asutuksesta tämä ei ole ihan vähäinen asia vielä tästä kuntien oikeudesta jonka hallitus nyt vie asettaa tiukempia määräyksiä myös ennen vuotta kaksituhattaneljä rakennettujen kiinteistöjen osalta edustaja maijala on siinä ihan oikeassa että olot ovat erilaisia eri puolilla suomea maaperät ovat erilaisia

edustaja myllerille ensinnäkin kun sanoitte että on monta kuntaa joissa ei ole ympäristönsuojeluviranomaista jokaisessa kunnassa tulee olla ympäristönsuojeluviranomainen ja hyvin monissa kunnissa näitä tehtäviä on yhdistetty sillä tavalla että on on olemassa yksi asiat hallitseva ja hän hoitaa monen kunnan alueet jolloin tämä asia on todellakin hoidossa ja sitten

tässä laissa nyt rajasimme sen että on tarkemmin kohteena vain se joka on alle sadan metrin päässä rannasta niin me voimme keskittyä nyt sitten niihin kohteisiin ja asioihin joissa tulee tehdä korjauksia samoin myöskin nyt sitten niin sanottuja kuivanmaan alueita missä on ongelmia voimme keskittyä tarkastelemaan näitä kohteita jos siellä on ongelmia niihin voidaan puuttua eikä tarvitse alkaa byrokraattisesti katsomaan sitä että jokainen siellä oleva kiinteistö joutuisi hakemaan eriksensä

kuinka paljon maaseudulta tulee jätevettä ja paljonko se aiheuttaa ongelmia itämerelle niin onkin todella hyvä että voimme nytten keskittyä katsomaan tarkemmin näitä kohtia missä ne jätevesiasiat muodostuvat mistä tulevat nämä ongelmat meillä on suomessa vielä monta muutakin joita tulisi korjata ja tarkentaa

mutta katson että tällä ei kyllä näitä ongelmia enempää

mutta yritän ihan sellaista tavallista vähintään arvoisa puhemies itse olen kyllä tottunut siihen että suomalaiset haluavat pitää omista pohjavesistään esimerkiksi omasta kaivostaan hyvää huolta ja toisaalta siitä lähijärvestä ja lähivesistöstä eli kyllä tässä on tapahtunut merkittävä parannus puhua varmaan viime vuosista vuosikymmenistä en uskalla puhua mutta viime vuosista että halutaan huolehtia siitä että esimerkiksi oma vapaa ajan asunnon taikka kodin kaivo pysyy puhtaana ja ja toisaalta sitten myös vaikkapa se lähijoki lähijärvi taikka läheinen merenpoukama eli itse uskon siihen että suomalaiset toimivat tässä vastuullisesti itse asiassa meillä on syntynyt niitä ongelmia tämän jätevesiasetuksen että kun nyt tätä toimivaa perinteistä järjestelmää ei ei yhdessä välissä hyväksytty lainkaan niin asiakkaille ihmisille myytiin toimimattomia hyvin teknisiä laitteita jotka eivät toimi nyt on se tilanne että he ovat siinä uskossa että heillä on toimivat hyvät laitteet siellä ja itse asiassa ne eivät toimi vaikkapa sen myötä että kuormat ovat erilaiset kuin siinä vaiheessa kun laitteita on hankittu ja niin poispäin